lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon

asiasta käydään tähän keskusteluun ja aloitetaan se pääministerin

viisi minuuttia olkaa hyvä
arvoisa

talouskasvun näkymä on hidastuva ja epävarmuudet ovat suuret on kysytty miten hallitus on tähän näkymään reagoinut toteutamme juuri toteutamme juuri sitä aktiivista finanssipolitiikkaa jota kansainvälisessä keskustelussa ja yhä enemmän myös kotimaisessa keskustelussa on viime aikoina korostettu tämä aktiivisen finanssipolitiikan periaate on selvästi kirjattu hallitusohjelmaan nyt toteutamme sitä käytännössä budjetti vahvistaa kokonaiskysyntää ja sitä kautta kasvua ja työllisyyttä ensi vuonna ilman tämän budjetin uusia päätöksiä ensi vuoden kasvuluku olisi valtiovarainministeriön ennusteessa prosenttia pienempi valtiovarainministeriön johtavat virkamiehet vahvistivat tämän kun eilen keskustelin heidän kanssaan

oikean suunnan ja politiikan lisäksi tarvitsemme politiikkaa joka nostaa työllisyyttä pysyvästi nykyisestä siihen olemme hyvin vahvasti sitoutuneet kuten eilisessä keskustelussa kävin läpi työllisyyden kasvuun on hallitusohjelmassa kirjattu selkeät tavoitteet ja suuntaviivat olemme edenneet täsmälleen hallitusohjelmassa asetettujen askelmerkkien ja aikataulun mukaisesti arvoisa puhemies eilen viittasin tässä keskustelussa budjettiin liitetyn taloudellisen katsauksen sivulta yhdeksäänkymmeneenyhdeksään löytyvään taulukkoon jossa on käyty läpi niitä tekijöitä joilla voimme vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä tulevaisuudessa julkisen talouden kestävyyden turvaaminen edellyttää ensinnäkin sitä että saavutamme pysyvästi nykyistä korkeamman työllisyyden

se tarkoittaa siis korkeaa osaamista toimivaa koulutusta korkeatasoista tutkimusta ja innovaatiotoimintaa toimivia liikenneväyliä ja etenkin toimivia raideyhteyksiä sekä toimivia työllisyyspalveluita lisäksi se tarkoittaa yhteiskunnan vakautta ja ennakoitavuutta ja luottamusta ihmisten välillä sitä että kaikki pysyvät mukana tärkeä osa vakautta ja ja ennakoitavuutta on joka on kunnianhimoista ja oikeudenmukaisella tavalla toteutettua niin että kaikki voivat katsoa turvallisin ja luottavaisin mielin tulevaan kun nämä perustekijät ovat kunnossa yritykset ovat valmiita investoimaan ja työllistämään ja työpaikat ja työntekijät löytävät toisensa silloin saavutamme nykyistä korkeamman työllisyyden pysyvästi tätä perustaa hallituksen talouspolitiikka vahvistaa panostamme tässä budjetissa koulutukseen tutkimukseen työllisyyspalveluihin liikenneväyliin sekä ilmasto ja luonnonsuojelutoimiin

arvoisa puhemies korkean työllisyyden ohella julkisen talouden kestävyyttä voidaan vahvistaa vaikuttavasti julkisia palveluita kehittämällä ennalta ehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla on suuri rooli kun ihmiset pääsevät lääkäriin oikeaan aikaan ja saavat oikeaa hoitoa tai kuntoutusta oikeaan aikaan toimintakyky vahvistuu potentiaali varsinkin ikäsidonnaisten menojen kasvun hillitsemiseen tätä kautta on suuri myös näihin asioihin liittyviä toimenpiteitä toimenpiteitä laitamme liikkeelle ensi vuoden budjetissa esimerkiksi hoitotakuun toteuttaminen on tässä suhteessa tärkeää sen tavoitteena on että kiireettömässä tilanteessa ihminen pääsee hoitoon seitsemän päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista arvoisa puhemies tämä budjetti on tärkeä osa sitä reilua oikeudenmukaista ja vastuullista talouspolitiikkaa jolla haluamme vahvistaa ihmisten luottamusta tulevaisuuteen kiitoksia

tähän osioon on varattu nyt kaksi tuntia edustajille tiedoksi että nyt käydään debatti ja jos tämä loppuu ennen tätä kahta tuntia ennen kello kahtatoista niin sitten jatketaan jatketaan sillä puhujalistalla joka joka keskeytyi eilen illalla istunnossa käydään debattiin pyydän niitä edustajia jotka haluavat varata puheenvuoron painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan edustaja orpo

arvoisa puhemies arvoisa herra pääministeri teidän hallituksenne on nyt ollut muutaman kuukauden olemassa ja nyt valitettavasti näyttää siltä että toiminta on hyvin sekavaa ja näyttää myöskin siltä että toimintakykynne ja päätöksentekokykynne on melko heikkoa erityisesti vaikeissa asioissa muutama esimerkki te olette siirtäneet nämä tärkeimmät eli työllisyystoimet käytännössä kaikki uudet työllisyystoimet johonkin ensi vuoteen me emme ole saaneet tarkkaa kuvausta siitä milloin on tulossa ja mitä on tulossa vanhuspalveluista te teitte kirjauksen joka on loppujen lopuksi tyhjä kirjaus ei ole hoitajia ei ole rahaa te lisäsitte menoja ennen tietoakaan pysyvistä tuloista vaikka olette puhuneet jo muuta ilmastonmuutostoimia ei näy ei kuulu yritystuet ovat perkaamatta ja palkansaajan ostovoima palkansaajan ostovoima heikkenee eli te olette tehneet vain helpot päätökset rahaa on ja te olette todella sitä jakaneet herra pääministeri minun kysymykseni on se onko teillä hallituksessa kykyä tehdä myös näitä vaikeita päätöksiä jotka tulevat käytännössä ratkaisemaan sen

arvoisa vähän kysyn myöskin opposition vaihtoehdon perään ministeri korjaan edustaja orpo mikä teidän saldonne oli yritystukien leikkaamisessa nolla euroa pyöreä nolla euroa edustaja orpo kun te täällä nyt suureen ääneen kyselette koska hoitajamitoitus tulee voimaan niin mikä teidän saldonne on mikä teidän oma historianne on tässä kysymyksessä te te olette valtavan määrän käyttäneet vuosien varrella poliittista pääomaa estääksenne tämän sen lisäksi leikkasitte kymmeniä miljoonia vanhuspalveluista ja veitte hoitajilta lomarahat arvoisa puhemies hallituksen budjetti on oikea vastaus tähän suhdannetilanteeseen talouden toimeliaisuutta tukeva lievästi elvyttävä kun kokoomus täällä kritisoi hallitusta lievästä alijäämästä niin nyt kysymys kuuluu mitä jättäisitte toteuttamatta yhdenvertainen päivähoito oikeus ammatilliset opettajat teiden korjausrahat ja jos ette jättäisi toteuttamatta niin miten te alijäämää kasvattamatta toteuttaisitte miljardituloveronkevennykset vielä tämän kaiken päälle

puhemies vieraskielisten määrä suomessa on noussut yhdestä prosentista noin viiteen prosenttiin muutamassa vuosikymmenessä pääkaupunkiseudulla vieraskielisten määrä on nyt jo lähemmäs kaksikymmentä prosenttia ja väestöennusteen mukaan muun muassa vantaalla esimerkiksi viidentoista vuoden ennuste on kolmekymmentäneljä prosenttia väestöstä onko hallituksella mielestänne mitään vastuuta siitä miten tämä suomen vieraskielisten osuuden ulkomaalaisten määrän kasvu tulee tapahtumaan millaisen ulkomaalaisten määrän osuuden hallitus haluaa suomessa turvapaikanhakijamäärät olivat ennen yhdeksänkymmentä luvulla aika pitkälti mitättömiä mutta sitten kaksituhatta luvulle tultaessa oltiin kolmessatuhannessa ja nyt ollaan menty viidentuhannen vuosivauhtia ja mennään yhä tästä huolimatta nostatte pakolaiskiintiötä vähintään sadalla minkä takia tiedättekö te edes vielä mistä maasta aiotte nämä sata uutta tulijaa hakea

puhetta ainut asia mikä tuntuu edustaja taviolla ja hänen ryhmällään olevan mielessä on se onko suomessa erinäköisiä ihmisiä eri kieltä puhuvia ihmisiä eri vakaumuksia omaavia ihmisiä tosiasiahan on se että viimeisen neljän vuoden aikana tai itse asiassa vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista suomen turvapaikanhakijamäärät ovat laskeneet eli sen jälkeen kun perussuomalaiset menivät sekaisin riitautuivat keskenään ja hajosivat ja lähtivät hallituksesta

arvoisa puhemies minusta on hyvin mielenkiintoista että edustaja kurvinen tulkitsee perussuomalaisten puheita aivan kuin hän haluaa mutta siihen on totuttu koska viime päivinä olemme huomanneet että hieman paniikkia on keskustassa liikkeellä mutta ei se ei se mitään haittaa haluaisin kysyä pääministeriltä tuosta edustaja tavion kysymyksen jatkosta mikä on teidän maahanmuuttopolitiikkanne ja onko sitä nyt otetaan pakolaisia ei tiedetä ehkä oikein mistä sitten samaan aikaan puhutaan eun taakanjaosta välimerellä suomi on etunenässä muut maat pohjoismaat mukaan lukien eivät ole kauhean innostuneita tästä suomen ideasta sitten samaan aikaan on rajalla tuossa keskusta totesi että eikö ole parempi että otetaan pakolaisia kuin että on spontaania turvapaikkahakua rajalla mutta kun nyt on molempia nyt ei teillä itselläkään ole selkeätä maahanmuuttopolitiikkaa eikä tietoa siitä mitä se maksaa kerroin eräänä päivänä täällä tutkimuksista ja sille naurettiin miksei hallituksella ole mitään laskelmia

todellakin tämä hallitus toteuttaa erilaista politiikkaa kuin edellinen hallitus teki seitsemälläkymmenellä prosentilla suomalaisista tulot kasvavat eilisessä keskustelussakin tuli esille se että me olemme tehneet arvovalintoja ja me olemme valinneet niin että ihmisillä ostovoima kasvaa se tapahtuu etuuksien korotuksilla veromuutoksilla indeksien korotuksilla joita muuten viime kaudella kaudella ei ollut ollenkaan ja nettotulot nousevat kolmen alimman desiilin osalta me teemme työpaikkoja parannamme elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia mittavilla liikennehankkeilla ja investoinneilla tähän vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista nähden joka on siis edellisen hallituksen käsialaa teemme kuudensadankuudentoista miljoonan euron tasokorotuksen liikenneinvestointeihin kuusisataakuusitoista miljoonaa euroa enemmän ensi vuonna liikenneinvestointeihin

arvoisa puhemies edustaja kymäläinen ja monet muut ovat liikenneinvestoinneista puhuneet ja on hyvä että perusväylänpitoon nyt panostetaan tähän vuoteen nähden lisää vallankumouksellisuuden mittasuhdetta mietittäessä kannattaa muistaa että perusväylänpidon rahat nousevat lähes samalle tasolle kuin millä ne olivat viime vuonna kun siellä oli perusväylänpidon kärkihankerahoja käytössä niin että ei ole tässä mitään niin kuin vallankumousta verrattuna edelliseen hallitukseen ja keskustalaiset varmasti muistavat hyvin ne panostukset perusväylänpitoon silloin edustaja lindtman viittasi tässä yritystukiremonttiin minä olen täällä kuullut monilta heistä jotka olivat parlamentaarisessa ryhmässä ryhmässä siitä pekkarisen työryhmässä neuvottelemassa että kokoomuksen lista ja tiedän itsekin sen hyvin oli toista sataa miljoonaa joka neuvottelutilanteessa yritystukileikkauksia samoin hallituksessa jossa itse vastasin näistä neuvotteluista ei ollut meistä kiinni etteikö niitä leikattu ja tulette sen myös meidän vaihtoehtobudjetissamme näkemään mutta pääministeri rinne haluan teiltä kysyä kun viittasitte eilenkin siihen että eivät oikeastaan olekaan työllisyydestä kiinni pysyvien menojen lisäykset koska pääosa ehkä seitsemänkymmentä prosenttia rahoitetaan veronkorotuksilla joita tosin ei vielä kokonaisuudessaan ole olemassa niin että on julkisen talouden tasapainotavoite olemassa ja eikö niin että tekin pidätte siitä kiinni kertokaa paljonko joudutte leikkaamaan jos työllisyys pysyisi nykytasolla ja nämä menolisäykset tulisivat paljonko niistä joutuisitte perumaan vuoden kaksituhattakaksikymmentäkolme tasossa pois

sipilän hallituksen työllisyys ja talouspolitiikan tavoitteethan olivat kiistatta hyvät mutta puheenjohtaja orpo rehellisyyden nimissä on sanottava että kun kun tehtiin veroratkaisuja miljardin euron veronkevennyksiä nehän tehtiin alkuvaiheessa velalla otettiin velkaa jotta tehtiin veronkevennykset nyt rinteen hallituksen aikana panostetaan pienituloisten toimeentulon parantamiseen panostetaan koulutukseen ja infraan halutaan kansalaisten ostovoimaa vahvistaa juuri niiden joilla on parhaat kulutusmahdollisuudet eli sama tilanne oli silloinkin ja sen takia tämä teidän väitteenne että nyt tehtäisiin velaksi ei ole rahaa ei sitä ollut silloinkaan mutta niin kuin sanoin sipilän hallituksen lopputulos oli erinomaisen hyvä ja valtiovarainministerinä te tiedätte sen niin että älkää luoko sellaista mielikuvaa että nyt on erilainen tilanne nyt on vain erilainen

olipa hyvä että arvostamani edustaja rantakangas käytti tämän puheenvuoron koska nyt voin myöskin muistuttaa siitä että viime hallitus tosiaan teki heti niitä toimia tässä ensimmäisessä budjetissa kun te täällä nyt mainostatte että pikkuhiljaa sitten alkaa vaikuttamaan pikkuhiljaa niitä työpaikkoja joskus tulee ja tulee ja tulee me teimme heti toimia muun muassa neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron vähennyksen työtulovähennykseen eli vähennettiin pienituloisten pienipalkkaisten ihmisten veroja enemmän käteen kannatti ottaa töitä vastaan ja siitä lähti syntymään niitä työpaikkoja vai mitä entinen pääministeri sipilä sanoo se oli viisasta politiikkaa tehdä heti työllisyystoimia pääministeri rinne kun muistelen sitä viime hallituksen yhteistyötä ja katson historiaa niin on aivan oleellista aina se että pääministerin ja valtiovarainministerin työpari toimii nyt näyttää siltä että te te puhutte valtiovarainministeri lintilän kanssa aivan eri kieltä aivan eri puheet siitä leikataanko ensi keväänä jos ei synny kasvua mikä todellinen tilanne on mikä on teidän yhteistyökykynne kumman puheisiin tässä pitäisi uskoa
pääministeri rinne kolme minuuttia

te te olette viime hallituksessa tehneet myöhemmin toimenpiteitä työllisyyden eteen kuin mitä tämä hallitus teki heti kesäkuussa annettiin lisätalousarviossa yli kuusisataa miljoonaa euroa infrahankkeisiin teihin vesiväyliin rautateihin jotta saadaan seitsemän ja puoli tuhatta henkilötyövuotta lisää työllisyyttä suhdannetilanteessa jossa nyt tällä

näitä ei lueta siihen kokonaisuuteen jolla kuusikymmentätuhatta päätösperusteista lisätyöpaikkaa tullaan tämän hallituskauden aikana luomaan arvoisa puhemies edustaja orpo kysytte onko teillä kykyä tehdä vaikeita päätöksiä vastaus on ensinnäkin täytyy määritellä se mitä tällä kysymyksellä tarkoitetaan jos näyttää tarkoittaneen hyvin pitkään miljardiluokan leikkauksia ihmisten toimeentulosta leikkauksia koulutuksesta ole poliittista tahtoa tehdä tämmöisiä leikkauksia ei todellakaan ole poliittista tahtoa tehdä tämmöisiä leikkauksia se on väärää politiikkaa meidän mielestämme se on väärää politiikkaa meidän mielestämme meidän lähtökohtamme on se että rakennetaan oikeudenmukaisuutta ja työllisyyttä kestävällä pohjalla kestävällä ekologisesti taloudellisesti ja ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla

arvoisa puhemies koettakaapa nyt siellä päättää kannammeko me vastuuta entisen ministerin timo soinin tekemisistä hallituksessa vai olemmeko me täysin uusi ryhmä jossa on valta kaapattu te te ette voi pitää molempia argumentteja voimassa samaan aikaan mitä tulee näihin kustannuksiin ymmärtäkää että että kotouttamiseen ja vastaanottoon menevät kulut ovat hyvin pieni osa maahanmuuton kokonaiskustannuksista kun puhutaan tietyistä maista saapuvista ihmisistä elinkaaren kustannukset ovat miljoona euroa per henkilö jopa yksi pilkku neljä miljoonaa nämä kaikki tiedot ovat teille saatavilla ne ovat julkisista tilastoista rekisteriaineistosta saatavilla olkaa hyvä menkää katsomaan sen lisäksi toisen sukupolven kohdalla syrjäytyminen on kuusi kahdeksan kertaa yleisempää kuin suomalaisilla

arvoisa rouva puhemies edustaja purra kysyi kantavatko he vastuun timo soinin päätöksistä te ette vastaa mutta esimerkiksi edustajat tavio mäkelä meri immonen eerola muutamia mainitakseni joka ikinen painoi nappia joka ikisen työttömiltä eläkeläisiltä tehdyn leikkauksen puolesta timo soini ei sitä nappia painanut vaan nämä edustajat painoivat itse

arvoisa rouva puhemies edustaja orpo vaati vaikeita päätöksiä mitä ne ovat no he ovat esitelleet muun muassa ansiopäivärahan leikkauksia toimeentulotuen leikkauksia nämä ovat päätöksiä joita tämä hallitus ei todellakaan tule tekemään

rouva puhemies mitä tulee tuohon paljon puhuttuun turvapaikkapolitiikkaan ja tulvaan silloin vuonna kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista niin on yhä valtavaa poliittista epärehellisyyttä väittää että tuo olisi johtunut puhtaasti sipilän hallituksen lainsäädännöstä koska se laki oli olemassa se turvapaikkapolitiikka mitä oltiin tehty oli aikaisempien hallitusten turvapaikkapolitiikkaa joka johti sen tulvan tänne sipilä kylläkin esitti tuon kutsun saapua suomeen ja se lisäsi sitä tulopainetta se on oikeastaan suomen politiikassa nyt suurin poliittinen käännös että keskustasta on tullut osa vihervasemmistoakselia ja ulkomaalaisten politiikan edunvalvoja perussuomalaiset ovat korostaneet yhä enemmän halla ahon aikana siirtymistään siihen suomi ensin linjalle ja tehän vasemmisto ei ei voi siitä olla syyllinen mutta kuitenkin keskusta ja kokoomus nimenomaan heititte pois perussuomalaiset hallituksesta koska me olimme muuttaneet linjamme tähän isänmaallisempaan

puhemies kiitos puheenvuorosta haluaisin kiittää perussuomalaisia vuoden kaksituhattakuusitoista budjetista se oli erinomainen kahdeksansataa miljoonaa euroa suunnilleen tuli maahanmuuttoon siinä ja ainakin silloin kun kävin kauhavan vastaanottokeskuksella huomasin että kahdeksankymmentäviisi prosenttia kaikista syntyneistä työpaikoista hankinnoista kaikesta mahdollisesta rahasta joka sillä alueella käytettiin meni paikallisiin yrityksiin ja viranomaistyöhön tähän kaikkeen se oli oikein hyvää elvyttävää politiikkaa nimenomaan maahanmuuton saralla joten kiitos todella paljon siitä se oli rohkea teko aivan tarpeellinen

talouspolitiikkaa ohjaa se että pysyvät menolisäykset syntyvät nyt etupainotteisesti ja veronkiristykset jotka ikävä kyllä myöskin kansalaisten ostovoimaan sattuvat tulevat sitten hitaammin ja myöskin niin kuin pääministeri eilen täällä totesi nähdään kenties ensi keväänä niitä odotellessa mutta nämä tärkeät suuret rakenteelliset uudistukset antavat edelleenkin odottaa itseään tuossa valtiovarainministeriön virkamiesten ulostulossahan sanottiin että näissä laskelmissa esimerkiksi ei millään tavalla ole voitu ottaa huomioon mahdollista sote uudistusta koska ei ole mitään sellaista mallia olemassakaan eilen illalla istuin kotikuntani valtuustossa tekemässä vaikeita päätöksiä siellä jouduttiin toteamaan että kuntatalous on niin siinä kunnassa kuin monessa muussa kuralla mikä johtuu siitä että näitä sote päätöksiä ei ole tiedossa vieläkään monissa kunnissa ollaan menossa yt neuvotteluihin ei ole mitään tietoa siitä mihin suuntaan tämä hallitus on viemässä uudistusta onko tulossa sote uudistusta onko tulossa sotu uudistusta mikä näitten aikataulu on

kommentteihin totean vain sen että sote uudistus toteutuu juuri siinä aikataulussa kuin mitä tällä hetkellä hallitusohjelmaan on on kirjattu elikkä se kulkee eteenpäin ja se on tulossa sieltä mutta sitten tähän maahanmuuttokeskusteluun täällä kysyttiin onko hallituksella maahanmuuttopolitiikkaa kyllä tällä hallituksella on selkeä joka jakautuu kahtia noin karkeasti ottaen meillä on meillä on työperäinen maahanmuutto johonka sovelletaan omia sääntöjään siinä työperäisessä halutaan nopeuttaa saatavuusharkinnan ollessa voimassa byrokratiaa poistamalla niitten ammattityöntekijöitten joita tänne suomeen tarvitaan niin kuin tässä keskustelussa on useampaan otteeseen todettu näitten ihmisten sisääntulon pitää helpottua nopeutua ja sitä pitää viedä eteenpäin sitten on tämä humanitäärinen puoli jossa kiintiöpakolaiset ovat yksi keskeinen elementti tutkittuja ihmisiä tutkittuja turvapaikan tarvitsijoita kansainvälisen suojelun tarvitsijoita sinne tämä hallitus satsaa omassa turvapaikkapolitiikassaan sen lisäksi hallinta turvapaikanhakijoihin liittyvä hallinta on tärkeää tälle hallitukselle me haluamme että kun tänne tulee pyytämään turvapaikkaa se selvitetään nopeasti asiallisesti ihmisoikeuksia kunnioittaen ja kun on selvinnyt onko turvapaikkaan tarvetta vai ei onko kansainvälisen suojelun tarvetta vai ei sitten tehdään ratkaisu sen mukaan jos on tarvetta kotoutetaan tähän suomalaiseen yhteiskuntaan jos ei ole tarvetta nopeasti maasta pois sen takia muun muassa meidän sisäministeriö on menossa neuvottelemaan somaliaan siitä että saataisiin sinne palautuksen asiat huomattavasti nykyistä paremmin kuntoon

olen vähän huolestunut siitä näemmekö me tosiasiassa meillä edessä olevaa todellisuutta mikä kuitenkin näkyy aika selvästi tästä budjettiesityksestä tähän liittyvästä talouskatsauksesta sekä julkisen talouden suunnitelmasta niitä haasteita mitkä meillä on edessä meillä on tämä työpaikkaongelma täytyisi saada kuusikymmentätuhatta tai vähän enemmän työpaikkoja lisää mutta tosiasiassa meillä on toimenpiteitä vain kolmeenkymmeneentuhanteen meidän täytyy jostain keksiä lisää toimenpiteitä tai sitten saada lisää tuottavuutta jotenkin se on toinen vaihtoehto pitää saada tehtyä pinnan tuottavuusloikka voisimmeko me käyttää vaken kassaa siihen että sillä tehostettaisiin valtion ja julkisen talouden tuottavuutta

talous sakkaa tällä hetkellä pahiten kuntapuolella valtion talous on ihan ok tämän jakson aikana mutta kuntatalouden ohjausta täytyisi kehittää ja vtvllä on siihen joitakin ajatuksia ja pohdintoja ollut jo samaan aikaan isot uudistukset pitäisi saada maaliin palasina kokeiluitten kautta sote ja sotu uudistus sitten vielä olen huolestunut siitä että nyt on

samaan aikaan viennin kilpailukyky pitäisi säilyttää tämä on haastava

en noussut ylös haukkuakseni hallitusta mutta katson hallituksen suuntaan sillä olen enemmän kuin huolissani siitä mitä työttömyydelle tulee tapahtumaan me tiedämme erinomaisen hyvin että se mandaatti jolla työministeri voi tehtäväänsä suorittaa on käytännössä harteiltaan liian kapea hoitamaan tätä yhteiskunnallisesti äärettömän tärkeää tavoitetta ja siinä etenemistä sen vuoksi kysyn pääministeri onko teillä joitakin sellaisia asioita joista lähivuosien historiasta meillä on hyviä kokemuksia todellisten uudistusten aikaansaamisesta työttömyydessä

siellä marginaalissa olevien toimenpiteiden ohella joilla on vaikuttavuutta vaikuttavuutta työttömyyteen me olemme nyt kaltevalla pohjalla ja jos tätä asiaa ei kyetä oikaisemaan hyvällä yhteistyöllä suomessa ja kansainvälisiin esimerkkeihin tukeutuen niin en en tiedä kuinka tässä kurimuksessa tulee käymään olen huolissani kannustan hallitusta rohkeuteen ja ja ennakkoluulottomuuteen tässä

rouva puhemies siinä että perussuomalaiset täällä haluavat puhua pääasiassa maahanmuutosta ei tietenkään ole mitään uutta mutta sen sijaan täytyy kyllä sanoa että sydäntä lämmittää tämä kokoomuksessa tapahtunut ilmastoherätys joka näyttää voimistuneen huomattavasti siinä kohtaa kun kokoomus siirtyi oppositioon siinä vaiheessa kun kokoomuslainen valtiovarainministeri täällä esitteli ensimmäistä budjettiaan tästä ilmastoherätyksestä kyllä ollut jälkeäkään itse asiassa te toitte uusia ilmastolle haitallisia tukia tänne meille käsittelyyn ja veitte ne läpi sen lisäksi te ette kyenneet leikkaamaan euroakaan ette euroakaan ilmastolle ja ympäristölle haitallisista tuista sen sijaan te laitoitte sen yritystukityöryhmään koska ette itse kyenneet tekemään näitä päätöksiä jonne te laitoitte teollisuuden lobbarit puolustamaan näitä tukia nyt tämä hallitus toimii toisin me aloitamme jo nyt ympäristölle haitallisten tukien leikkaamisen ja tätä jatketaan ensi vuonna kun koko

ärade talman ensin haluan kiittää edustaja vähämäkeä oleellisesta kysymyksestä se oli rakentava lisäys tähän tähän debattiin maahanmuuttopolitiikasta on tietenkin niin että että se määrä joka tuli tänne kaksituhattaviisitoista ei johtunut sipilän hallituksen toimista yhtä vähän tämän hallituksen politiikka vaikuttaa siihen miten paljon tänne tulee se johtuu ihan muista asioista ei valtiolla ole keinoja estää ihmisiä tulemasta sen rajoille siinä puhutaan kysymyksistä eikä meidän intresseissämme myöskään ole laittaa rajoja kiinni kun joku tulee meidän ulkorajoillemme ja ilmoittaa että on turvapaikanhakija meillä on velvollisuus käsitellä sitä kysymystä se mitä sen sijaan voidaan tehdä on euroopan tasolla vaikuttaa siihen että meillä on yhtenäinen euroopan laajuinen turvapaikkapolitiikka se on asia jota tietenkin tämäkin hallitus pyrkii edistämään ja jota perussuomalaiset myöskin se että me nostamme pakolaiskiintiötä on nimenomaan hallittua nimenomaan hädässä olevien ihmisten auttamista sitä mitä tekin olette peräänkuuluttaneet

arvoisa rouva puhemies emma kari teki vuonna kaksituhattakuusitoista kirjallisen kysymyksen joka joka koski kehitysyhteistyörahoitusta ja edellytti siinä että kehitysyhteistyö on nostettava nolla pilkku seitsemään prosenttiin bruttokansantuotteesta se liittyy siihen miten me tuemme niitä maita esimerkiksi afrikassa joista niitä pakolaisia lähtee he lähtevät sen takia että siellä on romahtaneita valtioita sen takia että väestö kasvaa joissakin maissa hallitsemattomasti maista joissa lasten ja naisten asema on kohtuuttoman huono ja me pyrimme sitä auttamaan ja se on oikein kysyn pääministeri rinteeltä miten hallitus on talousarviossaan tässä kirjassa huomioinut vihreitten tavoitteen kehitysyhteistyön nolla pilkku seitsemän rahoituksesta

kantaisin samaa huolta kuin edustaja kanerva äsken kuntataloutemme kaipaa kunnianpalautusta kunnissa tehdään ihmisten arjen kannalta kaikkein tärkeimmät päätökset ja ja palveluiden toimenpiteet kunnissa se kuinka meidän hyvinvointiyhteiskuntamme ja valtiomme toimii vuosi sitten budjettikeskustelussa silloinen valtiovarainministeri petteri orpo totesi että kuntatalous on vahvempi kuin kahteenkymmeneen vuoteen jos katsoo tunnuslukuja nyt me olemme voineet kuitenkin todeta että me elämme historiallisen heikkoa vuotta jota tällä hetkellä ministeri rinteen johdolla parannetaan jo tänä vuonna nyt tilanne on muuttumassa edellisen hallituksen leikkauspolitiikka muuttuu indeksikorotukset palautetaan ja kuntiin lisätehtävät tullaan rahoittamaan tilanne joka tällä hetkellä kunnissa on ei se ministeri orpo totesi aikaisemmin

rouva puhemies perussuomalaiset ajavat totisesti monilla rattailla täällä esimerkiksi edustaja vähämäki kiinnitti huomiota kuntien taloustilanteeseen aivan oikein mutta samaan aikaan heidän puheenjohtajansa halla aho on halunnut poistaa valtionosuustasausjärjestelmän

kehittämisestä perussuomalaiset sanovat että maaseutua pitää puolustaa samaan aikaan perussuomalaiset ovat sitä mieltä että aluekehitysrahoja koheesiorahoja tai maatalouden rahoja voi tuosta vain leikata halla halla ahon

edustaja kalmari täytyy tästä budjettikirjasta lukea että maaseudun kehittämisen rahat vähenevät seitsemän pilkku neljä miljoonaa euroa ensi vuonna elikkä se siitä keskustan linjasta mutta arvoisa puhemies itse asia oli tämä ja arvoisa pääministeri edustaja vähämäki heitti kyllä semmoisia tärkeitä ajatuksia hallitukselle koska me haluamme yhteistyössä ilman muuta tehdä osuutemme siinä että työllisyys kasvaa emme me ilakoi siitä että ihmiset eivät saa töitä eivätkä menesty kotona eivätkä pysty elättämään perhettään ottakaa siis ihan vinkkinä tämä vähämäen ajatus siitä millä tätä voidaan parantaa tätä tuottavuusloikkaa esimerkiksi ja siinä mielessä kehottaisin käymään hänen kanssaan keskustelua mitä tulee tähän maahanmuuttopolitiikkaan tämä on harmillista että me emme voi keskustella asiallisesti asiallisesti tästä ongelmasta koska yleensä maahanmuutto ongelmista tästä turvallisuusnäkökulmasta että jos me emme tiedä keitä tänne tulee ja tuli yhdessä hetkessä ja millä motiivilla niin toki meidän pitää olla huolissamme siitä oletteko te unohtaneet ne oulun tragediat ja monet muut tragediat mitä tapahtuu ruotsissa joka me olemme huolissamme ja tämän me haluamme teidän kanssanne ratkaista yhdessä
arvoisa rouva puhemies pitäähän todeta se että perussuomalaiset vastustavat sitä että eu tukisi maataloutta eu tukisi heikommin kehittyneitä harvaan asuttuja alueita sehän oli teidän kevään eu vaalien pääteemanne että ei aluekehitystukia ei maataloustukia euroopan unionilta kerrataan nyt vielä hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa ja keskustan näkökohtia siihen kiitos kyllä pääministerille selventävästä puheenvuorosta mutta kerrataan vielä perussuomalaisille ensinnäkin meillähän on hallitusohjelmassa niin sanottu kiikkulauta jos turvapaikanhakijoiden määrä laskee voimme ottaa enemmän kiintiöpakolaisia puolustan kiintiöpakolaisten ottamista voimme ottaa perheitä voimme ottaa vanhuksia voimme ottaa lapsia voimme ottaa naisia kaikki eivät ole nuoria miehiä edustaja niikko kun me

mitkä ovat heidän taustansa että he eivät ole vaikka sekaantuneet terrorismiin arvoisa puhemies minun on todella vaikeaa ymmärtää miksi perussuomalaiset eivät halua ahkeria yritteliäitä ihmisiä vaikkapa itä euroopasta töihin maaseudulle omalla kotiseudullani he ovat ostaneet taloja remontoineet niitä eivätkö saisi tulla

puhemies on erittäin hyvä että perussuomalaiset hetki sitten myönsivät olleensa viime hallituksessa

kun te olitte hallituksessa niin ahkerilta ihmisiltä ahkerilta

velkarahaa te jaoitte te ette pääse tästä tästä asiasta yli ettekä ympäri te jaoitte velkarahaa yksi pilkku neljä miljardia painottaen hyvätuloisia painottaen hyvätuloisia silloinen valtiovarainministeri orpo siis tasan vuosi sitten kun käytiin täällä budjettikeskustelua te totesitte että kuntien talous on vahvempi kuin kahteenkymmeneen vuoteen teillä oli silloin pää pensaassa ja nyt rinteen hallitus parantaa tätä tilannetta niin että me lisäämme sinne yksi pilkku yksi miljardia euroa etupainotteisesti te ette pystyneet tähän me teemme sen me korjaamme teidän

viime vuonna keskustelua käytiin luultavasti tilinpäätöstietojen pohjalta edellisestä vuodesta ja kuntatalous oli vahvistunut erittäin merkittävästi teimme todella hyvää yhteistyötä pääministeripuolue keskustan kautta kuntaministeri vehviläisen kanssa pääministeri sipilän kanssa työllisyyttä saatiin nousuun se vaikutti kuntien talouteen positiivisesti me näemme tästä kuinka nopea käännös voi olla väitän että suuret kaupungit kaikki paitsi helsinki yllättyivät siitä että verotulot kääntyivät niin nopeaan laskuun tässäkin pitäisi hälytyskellojen soida siellä kaupungeissa ja kunnissa tuotetaan ne hyvinvointipalvelut siksi ne työllisyystoimet tarvitaan nyt ei joskus ensi vuonna jotain päätösperäisiä toimenpiteitä joita odotellaan nyt niitä tarvitaan

haluan muistuttaa tästä lomaraha asiasta että sosiaalidemokraatit hyväksyivät kilpailukykysopimuksen eli teidän on aivan turha sitä asiaa arvostella ja pääministeri rinne ei teiltä kysytty haluatteko te leikata mistään etuuksista vaan teiltä kysyttiin leikkaatteko te kun rahat loppuvat ja mistä te leikkaatte kun teiltä kerran ne rahat tulevat loppumaan muutenkin tämän keskustelun luonne on varsin omituinen hallitus on kuin joukko menneisyyden vankeja jotka hyökkäävät oppositiota vastaan menneiden vuosien kuvitelluilla asioilla eivätkä vastaa kysymyksiin tämän vuoden budjetista jota tässä nyt käsitellään esitän kaksi selvää kysymystä keskusta ja hallitus yleensäkin kun haluatte maahan työperäistä maahanmuuttoa niin millä perusteella te väitätte että euroopan unionin alueelta jossa on jo nyt vapaa liikkuvuus ei löydy sellaista työvoimaa jota suomeen mitä ovat ne osaajat joita ei löydy suomesta eikä euroopan unionista ja toinen kysymys miten kiintiöpakolaisten ottaminen vähentää spontaania turvapaikanhakua kaksi selvää kysymystä
pääministeri rinne kaksi minuuttia
arvoisa puhemies ei kiintiöpakolaisten vastaanotto vähennä millään tavalla turvapaikanhakijoita jos tilanne afrikassa lähi idässä kehittyy niin kuin nyt näyttää kehittyvän sen takia meidän täytyy varautua tilanteeseen jossa ihmisiä vaeltaa paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä näyttää ja sen takia meidän täytyy löytää yhteinen eurooppalainen turvapaikkapolitiikka jotta huolehditaan myöskin euroopan rajoista sillä tavalla että sieltä ei

verotulojen kehityksestä tällä hetkellä niin kuin myöskin valtiovarainministeriön talouskatsaus toteaa verotulojen määrä kasvaa palkkasumma kasvaa tällä hetkellä meidän ongelmat tällä hetkellä kuntien ja valtion verotuksen näkökulmasta ovat ennakkoperintälainsäädännön muutos joka tuli voimaan tänä vuonna ja

tulorekisteri joka vaikuttaa tähän kokonaisuuteen nämä molemmat vaikuttavat sillä tavalla että sekä kuntien että valtion on vaikea ennakoida tuloverokertymää tällä hetkellä näihin asioihin ollaan puututtu niin kuin on todettu jo moneen kertaan täällä meillä on valmistelussa kirjanpitolainsäädännön muutos joka varmistaa sen että kunnille ei tule taloudellista kriisiä näitten kahden aiemmin päätetyn muutoksen tultua voimaan meillä on huolehdittu siitä että tänä vuonna

jotta nämä taloudelliset ongelmat voidaan korjata

annan nyt ministereille vastauspuheenvuorot sitten jatketaan debattia ministeri kulmuni kaksi minuuttia
arvoisa rouva puhemies kommentoin tätä työn saatavuuteen ja kohtaanto ongelmaan liittyvää asiaa koska siihenhän keskittyy myös erittäin paljon se kuinka me saamme ulkomaista työvoimaa meidän työmarkkinoillemme käyttöön tällä hetkelläkin meillä on tilanne se että ensi vuosikymmenellä

pystyttiin saamaan työskentelylupia oli noin kuukauden mittainen nyt me näemme että nämä ovat valitettavasti vähän myös venyneet ja siksi hallitus on kirjoittanut ohjelmaansa että pitää olla kuukaudessa ne ne työluvat että mansikat saadaan poimittua että maatiloilla saadaan työt hoidettua ja metsätöihinkin on tullut ihmisiä ulkomailta on erittäin tärkeää myös koko talouden kantokyvyn ja kestävyyden kannalta että tähän maahan voi tulla tekemään työtä ja ymmärtääkseni myös perussuomalaiset ovat sitä mieltä

digitaalisuus on kyllä yhtenä keinona kuntapuoleen luin listaa kahdeksankymmenenyhdeksän harkinnanvaraisen tuen hakijaa haettava raha on kymmenen miljoonaa voitte kuvitella miltä se näyttää siellä valmistelun puolella ja ajatus siitä että tätä kautta kunnat selviäisivät tuskin tulee tapahtumaan tällä kymmenellä ei pelasteta näitä kahdeksaakymmentäyhdeksää kuntaa

yhden pilkku yhden miljardin euron lisäyksessä kunnille on erilaisia elementtejä siellä on indeksijäädytysten palautukset kiky leikkauksen palautukset siellä on näitten toimien joista on viety aikaisemmin rahat muun muassa subjektiivisen päivähoidon ryhmäkokojen jälkihuollon jälkihuollon lisäykset niitten osalta ollaan päästy neuvotteluun että ne korvataan sataprosenttisesti ja se sama millä nyt on todettu että myöskin kuntaliiton ja valtiovarainministeriön summat ovat yhteneväiset näillä me olemme parantamassa kuntataloutta mutta siihen sote uudistukseen liittyen niin kyllä tietenkin se tulee muuttamaan kuntien taloutta mutta se ei pelasta niitä kuntia tekemästä niitä toimia joita siellä on eittämättä tehtävä niistä osa liittyy siihen että kuntien on yhteisesti tehtävä monia koulutukseenkin liittyviä toimia siitä syystä että meillä on lähes sata kuntaa joihin ei synny yhtä luokallista lapsia

arvoisa rouva puhemies hallituksen ympäristötoimet loistavat poissaolollaan ja se näyttää erityisesti vihreitä kirpaisevan ja ilmeisesti sitten sen johdosta täällä vihreät edustajat muistelevat mieluummin vuoden tai kaksituhattakuusitoista budjetteja kuin kaksituhattakaksikymmentä budjettia mutta menneiden muistelu toki kokoomuksellekin tässä sopii sillä kokoomuslaisen valtiovarainministeri orpon johdolla suomesta tehtiin edelläkävijä kestävän kehityksen budjetoinnissa keskustelussa on tullut myös selväksi että hallitus kurittaa ahkeria ja työtä tekeviä suomalaisia esimerkiksi kotitalousvähennystä ollaan leikkaamassa se heikentää työllisyyttä lisää harmaata taloutta ja heikentää tavallisten suomalaisten edellytyksiä palkata apua kodin töihin se on käsittämätöntä hallituksen työllisyystavoitteen näkökulmasta eikä ainakaan rohkaise perustamaan perhettä miten tämä hallituksen kotitalousvähennyksen leikkaus sopii hallituksen

kyllä täytyy nyt sanoa että tämä kokoomuksen herääminen kyllä se lämmittää te puhutte täällä nytten ilmaston puolesta kun te itse lisäsitte ilmastolle haitallisia tukia te puhutte täällä kehitysyhteistyön puolesta kun te itse teitte massiiviset leikkaukset kehitysyhteistyöhön ja nyt luonnonsuojelun puolesta kun te te teitte suhteessa kaikista suurimmat leikkaukset viime kaudella suhteessa suurimmat leikkaukset heti kauden alussa luonnonsuojeluun tämä hallitus tekee historiallisen panostuksen luonnonsuojeluun koskaan ei ole laitettu näin paljon lisää rahaa euroa näillä rahoilla suojellaan suomalaisia metsiä suomalaisia soita suomalaisia niittyjä niitä uhanalaisia lajeja joita ihmiset tässä maassa rakastavat koskaan ei ole panostettu näin paljon ja vihreät ovat tästä tyytyväisiä on hyvä että sakset on on otettu nyt pois kokoomuksen käsistä ja tässä maassa on hallitus joka haluaa suomalaista luontoa suojella

yllättävää kuulla että vihreät ovat tyytyväisiä tähän budjettiin ympäristö ja etenkin ilmastotoimien osalta nimittäin asiantuntijatkin ovat arvioineet että etenkin ilmastotoimien osalta tämä budjetti ei toteuta hallitusohjelmaa vaan teot jäävät varsin vaatimattomiksi vihreät ennen vaaleja ja vielä hallitustunnusteluihin vastatessaan puhuivat miljardiluokan leikkauksista ympäristölle haitallisiin yritystukiin nyt saadaan leikattua satakaksikymmentä miljoonaa parafiinidieselistä joka ei ehkä ole tulkittavissa edes ympäristölle haitalliseksi tueksi sen sijaan erittäin haitallista turpeen ei olla vähentämässä eikä turpeen verotukeen kosketa vaan tämä päätös siirretään eteenpäin vaikka kovasti puhutaan siitä kuinka kiire ilmastotoimilla on hallituksen linjasta on ollut hieman epäselvyyttä liittyen turpeen verotukeen aiotaanko turpeen polttamista tukea erikseen

arvoisa herra puhemies suomalaisen energiantuotannon kannalta on aivan välttämätöntä että me käytämme paljon omia raaka aineita en jaksa mitenkään ymmärtää sitä että tämä kivihiili ja öljypohjainen maailma on meillä edelleen vallitseva me tarvitsemme tässä maassa kotimaista haketta me tarvitsemme tässä maassa kotimaista metsäteollisuutta joka tuottaa hyvää energiaa hyviä tuotteita maailmanmarkkinoille me tarvitsemme edelleen turpeen puun tukipolttoaineena tai muuten meillä jäävät polttamatta ne vähäarvoiset puujakeet jotka muuten eivät pala uskokaa nyt hyvät ihmiset että emme me me voi jättää sahoille niitä kuorikasoja polttamatta se tarvitsee välttämättä tukipolttoaineen ja te olette lakkauttamassa suomalaista energiajärjestelmää noin neljässäsadassa kunnassa kuinka moni kansanedustaja haluaa olla neljänsadan kunnan ystävä älkää hyvät ihmiset valitko kivihiiltä ja öljyä valitkaa aina kotimainen vaihtoehto se on aivan varmasti paras lopettakaa höpinä kokonaan

käydäänpäs yksi puhuja kerrallaan tätä keskustelua jotta siitä saa kuulijakin jotain selvää

arvoisa rouva puhemies hämmästelen keskustan monenlaista kantaa metsäasioihin turveasioihin ja tämmöisiin onko hallitus kohta hajoamassa näihin asioihin liittyen metsänomistajan pitää saada päättää omista omista metsistään samoin ihmettelen tätä polttoaineveron korotusta sekin on meille erittäin vaikea paikka suomelle mutta eniten minä ihmettelen uutena edustajana sitä mitenkä paljon aina nostetaan esille se mitä perussuomalaiset ovat tehneet ja saaneet aikaan

kokonaisuutta niin kansainvälinen talous vaikuttaa meihin kaikkein eniten mutta uskoisin että

siihen vaikutetaan esimerkiksi ammatillisen koulutuksen lisäämisellä työttömille siihen vaikutetaan maahanmuuttajien osaamiskartoituksilla juuri niillä välineillä etsitään meidän työttömyydestämme niitä ihmisiä jotka voivat työllistyä avoimiin työpaikkoihin jotka nyt eivät meinaa täyttyä toinen iso ongelma on se että meillä on rakenteellista työttömyyttä ihmiset ovat tipahtaneet koska heidän osaamisensa ei enää kohtaa työmarkkinoiden vaateita

aika helppo yhtyä tähän entisen kollegan näkemykseen siitä mikä työvoimapolitiikassa on todella olennaista eikä sitä marginaalista hän luetteli hyvää listaa siitä kuinka tässä suhteessa toimitaan mutta mistä tulee käsitys siitä että kokoomus olisi jossakin vaiheessa pyrkinyt jarruttamaan edes työvoimapalvelujen laadukasta kehittymistä päinvastoin me olemme pyrkineet avaamaan sitä markkinaa niin että se on julkisen hallinnon lisäksi myös muiden toimijoiden edesautettavissa ja se on tärkeä pointti olemme varmaan siitä perimmiltään samaa mieltä mutta syytettä en ota vastaan mutta sen sijaan sanon sanon edustajakollegalleni että kyllä se myöskin on niin että tästä hallituksen linjauksesta nyt puuttuvat ne keskeisimmät turku tampere helsinki kolmion infrainvestointien tulevaisuusnäkymät joilla työssäkäyntialuetta ikään kuin supistetaan työssäkäyntialueen liikenteelliset edellytykset hoitaen tämä tämä puuttuu odotan erityisesti helsinki espoo radan avausta johon pitäisi eu rahankin takia olla kaikki edellytykset koossa

sillä aikataululla kuin on mahdollista viedä ne eteenpäin asioitten huolellisen valmistelun pohjalta ne tulevat teidän ei tarvitse huolehtia siitä ne lähtevät eteenpäin kyllä sitten sanoisin kun esititte aivan äärettömän tärkeän kysymyksen liittyen tähän työllisyyspolitiikkaan meillä on käytännössä noin neljäsataatuhatta ihmistä jotka ovat työttöminä eri syistä noin neljäsataatuhatta ihmistä sitten meillä on noin sataviisikymmentätuhatta ihmistä jotka ovat omasta päätöksestään työelämän ulkopuolella

muutetaan tilannetta vastaavaksi se olosuhde missä he elävät tällä hetkellä mutta jotta nämä ihmiset saadaan töihin mehän olemme itse asiassa pystyneet nostamaan viime vuosina työllisyysastetta merkittävästi sen takia että suhdanteet ovat aika paljon auttaneet meitä nyt ollaan tilanteessa jossa suhdanteet kovinkaan paljon talous kasvaa mutta erittäin hitaasti nyt tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä joilla autetaan nämä ihmiset polun kautta sinne työelämään takaisin tai ensimmäistä kertaa työelämään meillä on noin kuusikymmentätuhatta sellaista nuorta ihmistä lähinnä nuoria miehiä jotka eivät ole koskaan olleet työelämässä mukana mutta eivät ole tällä hetkellä opiskelemassakaan he ovat pelkästään perusasteen tutkinnon varassa tämä joukko on isossa syrjäytymisen vaarassa meidän täytyy yhdessä löytää keinoja siihen että tämä joukko nuorten aikuisten osaamisohjelman kautta saadaan koulunpenkille takaisin tai sitten työelämään näitä toimenpiteitä tällä hetkellä huolellisesti valmistellaan jotta päästään konkreettisesti rakentamaan jokaiselle yksilölle riittäviä polkuja työelämään siihen tarvitaan voimavaroja ja me olemme valmiita käyttämään myöskin yksityisen sektorin tukea näissä

puhemies pääministeri minä odotin teiltä tuossa alkupuheenvuorossanne katsausta ihan tähän yleiseen tilanteeseen maailmantalouden näkymät kauppasota ja niin edelleen euroopan tilanne kun ekp on käyttänyt pelimerkkinsä loppuun ja kriisi on päällä saksassa brexit mikä on kolmen viikon päästä ehkä toteutumassa ja sitten tältä pohjalta peilausta tähän budjettiin ja ja kehyssuunnitelmaan siihen mikä on se pohja jolle tulevaisuutta todella rakennetaan meillä ikääntymisen ongelma on valtava hoito ongelmat ovat jo syvät meillä on kunnat syvässä ahdingossa meillä on maatalouteen tulossa eulta rajut leikkaukset toisin kuin keskusta väittää se on ajamassa meidän maaseudun ja maatalouden entistä ahtaammalle ja tähän tarvitaan varoja niitä tarvitaan soteen ja niin edelleen mikä on se näkymä

kankaanniemi otti taas tämän kunta asian niin minulla on ystävällinen neuvo ryhmäpuheenjohtaja tavio ottakaa huomisen ryhmäkokouksen listalle tämä puheenjohtaja halla ahon kuntapolitiikan linja keskustelkaa siellä onko ryhmä antamassa tuen halla ahon linjalle kuntien valtionosuusjärjestelmän tasausjärjestelmästä luopumiselle ja sille kun hän sanoo että kunnat tuottakoot ne palvelut mitä ne verorahoilla pystyvät hoitamaan keskustelkaa se rauhassa toinen vaihtoehto on jos tämä halla ahon linja toteutuu että meillä miljoona suomalaista jää ilman peruspalveluita kaksisataaviisikymmentä kuntaa ajautuu kriisiin tulkaa ulos huomenna kertomaan onko ryhmä

vahva kannatus siellä koska tässä on epäselvyys ihan oikeasti epäselvyys siitä mikä on teidän kuntapolitiikan linjanne minä arvostan edustaja kankaanniemeä hän tuntee kunta asiat hyvin kankaanniemi voisi olla konsulttina tämän teidän kantanne muodostamisessa jotta saataisiin aikaan sellainen tulos koska täällä muut ryhmät kannattavat tätä kuntien valtionosuusjärjestelmän tasauksen säilyttämistä arvoisa

tämän maan asioita ei saada ratkaistua sillä että hallituspuolueet haukkuvat perussuomalaisia tai että perussuomalaiset haukkuvat hallitusta vaan avainkysymys on nimenomaan siinä että hallitus on asettanut tavoitteeksi seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen perusehto on siinä että pystymme ylläpitämään hyvinvointivaltiomme ja peruspalvelut nykytasolla niin että samalla valtiontalous pysyy edes tyydyttävällä tasolla jos tässä hallitus epäonnistuu niin hallituksen tulevaisuuden investoinnit muuttuvat tulevaisuuden velaksi siksi minä olen iloinen siitä että pääministeri tunnistaa tämän haasteellisen tilanteen ja että meillä on suomessa edelleen neljäsataatuhatta työtöntä meidän pitää saada nämä ihmiset työelämään sitten samalla me tiedämme että tietyissä ammateissa on ylitarjontaa haluaisin kysyä pääministeriltä miten te te olette ajatelleet näitten koulutuksien suhteen koulutetaanko tällä hetkellä oikeita ihmisiä oikeisiin tehtäviin kun kerran on olemassa tällaista ylitarjontaa tietyissä ammateissa

tässä salissa on puhuttu mittavasti työttömyydestä haluaisin muistuttaa että kyse ei ole mistään monoliitista vaan tapoja olla työtön on yhtä monia kuin on työttömiäkin on tavattoman yksinkertaistavaa soveltaa kaikkiin sitä samaa kylmää ja vinoutunutta talousteorian logiikkaa jonka mukaan leikkaaminen kannustaa aina

kuten eilen totesin suomen pahin kannustinloukku siellä on suojaosa sataviisikymmentä euroa ja sen jälkeen ansaitut eurot rupeavatkin sitten leikkaamaan sitä turvaa toimeentulotuelta on tavattoman vaikea työllistyä varsinkaan niihin silppuisiin pieniin työtehtäviin mitä tällä hetkellä monelle pitkäaikaistyöttömälle on tarjolla eli jos todella halutaan auttaa niitä pitkäaikaistyöttömiä jotka ovat kaikista ahtaimmassa asemassa niin toimeentulotuen tai työttömyysturvan leikkaaminen ei ole ratkaisu vaan silloin pitää panostaa niihin palveluihin joita ihmisille on tarjolla ministeri harakka hyvin avasi että esimerkiksi tampereen ja tampereen seudun kuntakokeilulla on saatu loistavia tuloksia aikaan nimenomaan pitkäaikaistyöttömien kohdalla tätä kokeilua on nyt tarkoitus jatkaa tampereella ollaan nyt oltu vuoden katkolla ja se on todella näkynyt meidän luvuissamme hälyttävällä tavalla toivon että ainakin tälle saadaan opposition tuki kun tiedetään että tämä auttaa pitkäaikaistyöttömiä

olen erittäin iloinen siitä että pääministeri rinne nosti esille miten tärkeätä myöskin talouskehitykselle on tulevaisuudenuskon ylläpitäminen tulevaisuudenusko on edellytys yksittäiselle ihmiselle mutta myöskin yritysten investoinneille siinä että voidaan luottaa että suomen osaaminen ja koulutus pysyvät korkeatasoisina että palautetaan lasten subjektiivinen päivähoito että parannetaan naisten asemaa ja tasa arvoa radikaalisti ja toteutetaan perhevapaauudistus niin että naisten

että perustamme maamme tällaiseen rule of lawhon oikeusvaltioon missä voi luottaa viranomaisiin ja missä myös maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat voivat luottaa niihin prosesseihin ja saada oikeusturvaa tällainen ajatus siitä että suomi voisi eristäytyä muusta maailmasta ei voi olla se tulevaisuudenusko tai se kuva suomesta emme voi myöskään ajatella että kukaan suuri investoija investoisi suomeen jos suomessa rasismi ja vihapuhe jylläävät

arvoisa rouva puhemies tässä on saanut kuunnella hallituspuolueiden kannanottoja koskien maahanmuuttoa ja on selvää että hallituksen maahanmuuttopolitiikan prioriteettina ei ole suomen ja suomalaisten turvallisuus ministeri rinne antoi tuossa ymmärtää että jos tilanne lähi idässä ja ja afrikassa muuttuu voivat taas edessä olla vuoden kaksituhattaviisitoista tapahtumat edustajat myös mainitsivat ettei suomi voi tehdä mitään jos tänne tulee uusi ja sanottiinpa jopa että turvapaikanhakijoiden tulo on ollut suomen työllisyyden kannalta hyvä vuoden kaksituhattaviisitoista jälkeen poliisia on työllistänyt varsinkin seksuaalirikosten tutkinta tämäkö on todella sosiaalidemokraateista hyvää työllisyyden nousua vuoden kaksituhattaviisitoista tapahtumat ovat estettävissä hallitus tehkää hätätilapykälät rajavartio ja ulkomaalaislakiin tehkää oleskeluluvista minimipituisia tehkää sosiaaliturvasta kansalaisuusperusteinen ja laittakaa

arvoisa puhemies kun täällä tuntuu olevan vallalla se että oppositiopuolue perussuomalaisilla on yksi vastaus kaikkeen maahanmuuttopolitiikka niin totean nyt vielä kerran että hallituksen maahanmuuttopolitiikka on erittäin vastuullista ja

mitä tämä tarkoittaa silloinhan laitetaan rajat kiinni myöskin suomalaisilta lähteä muualle sitäkö te kannatatte arvoisa puhemies maahanmuuttoviraston resurssit ovat olennainen kysymys myöskin tässä maahanmuuttopolitiikan hallinnassa ja hallitus on päättänyt nyt korottaa maahanmuuttoviraston resursseja jotta turvapaikanhakijat

pääministeri rinne peräänkuulutatte vastuullista talouspolitiikkaa ja siihen sisältyvät myös maahanmuutto ja ja ympäristöpolitiikka ne on huomioitava sillä ne joko tasapainottavat tai romuttavat suomen taloutta pyrkimyksenähän on tasapainottaa teidän hallituksenne alkutaivalta leimaa kuitenkin analyysiparalyysi ja silmiinpistävä kyvyttömyys reagoida hyvissä ajoin nähtävissä olevaan taloustilanteeseen ja sen kehittymiseen tosiasioihin näillä näkymin vuonna yhdeksäntoista nettolainanotto kasvaa miljardin alkuperäisestä talousarviosta yhteensä kahteen pilkku neljään miljardiin ja te paisutatte velkaa verokiilaa julkisen sektorin menoja

arvoisa puhemies ihmettelen hieman keskustelua maahanmuutosta täällä tunnutaan kilpailevan sillä mikä hallitus on pistänyt vähiten rahaa maahanmuuttoon eivät ihmisoikeudet eikä tasa arvo etene automaattisesti hengenvoimalla vaan niihin pitää olla valmis myös satsaamaan sitä juuri tämä hallitus tekee eli me vahvistamme oikeusvaltiota minusta on vain kaukaa viisasta että esimerkiksi kotoutumiseen panostetaan sitä hallitus nyt tekee myös peruskoulujen tuntuvien tasa arvohankkeiden kautta tutkimukset myös osoittavat että esimerkiksi pd rahoitus on sellainen joka toimii minusta ei myöskään ole järkevää erottaa työperäistä maahanmuuttoa muusta maahanmuutosta meillä on tässä maassa valtava määrä nuoria ihmisiä jotka odottavat sitä että he saisivat tehdä töitä mutta suomi ei tällä anna siihen mahdollisuuksia ja me heitämme valtavan potentiaalin hukkaan ihmettelen perussuomalaisten ihmiskäsitystä jossa ihmisarvoa mitataan rahassa en ole ikinä ymmärtänyt myöskään sitä että esimerkiksi yksi

ensimmäisessä puheenvuorossani

nyt lyhyesti todeta sen että se kuva joka rakentuu kauppasodasta se kuva joka rakentuu brexitistä saksan talouden sakkaamisesta nämä kaikki vaikuttavat tämän talousarvion toteuttamiseen siihen miten sitä viedään eteenpäin ja niin kuin tuolla talouskatsauksessa syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista

tämän hallituksen lievästi vuoden kaksituhattakaksikymmentä olosuhteissa tuolle vuodelle valtiovarainministeri jos riskit toteutuvat riskien kaikkein vahvimmin toteutuvan sen takia tämä politiikka jota tässä budjetissa talouspolitiikan linjalla viedään eteenpäin on lievästi elvyttävää se huolehtii siitä että ensi vuonna työllisyys säilyy työllisyysaste pysyy ennallaan ja paranee toivottavasti

sairaanhoitajia työskentelemään sen takia että siellä on huutava työvoimapula muillakin osa alueilla yksi asia joka täytyy huomioida tulevassa koulutuspolitiikassa koulutuspolitiikassa laajasti on se että jokaisella alueella on riittävästi korkeakoulupaikkoja on sitten kysymys ammattikorkeakoulusta tai yliopiston pisteestä niin että siellä alueella olevat ihmiset voivat kouluttautua se on nimittäin sillä tavalla että kun opettajankoulutuslaitos poistui kajaanista kaksituhattakolmetoista sen jälkeen siellä ei ole ollut tämäntasoista yliopistotason koulutusta mikä on johtanut siihen että kun silloin noin kuusikymmentä prosenttia koulutettavista jäi alueelle niin nyt kun sata opiskelijaa lähtee alueelta yksi palaa tämä on iso ongelma koulutusjärjestelmässä ja sitä pitää pystyä ratkomaan tämänkin hallituksen toimesta toinen asia joka pitää ottaa huomioon on se että meillä täytyy täytyy olla koulutuksen suunnittelussa huomattavasti nykyistä paremmat välineet esim metropolia ammattikorkeakoulu on ottanut huomioon opiskelijoitten osaamiskokonaisuuden ei pelkästään koulutuksen kautta vaan myöskin muut osaamiset ja digitaalisesti yritysten tarpeisiin pitemmälle tulevaisuuteen myös

sanonut jotain koska kun kuuntelin sisäministeri ohisaloa ja nyt täälläkin hallituksen suunnalta tulevia kannanottoja niin minulle tulee huoli siitä että turvapaikkajärjestelmää haluttaisiin löysentää nythän meillä on tilanne että meillä ei suomeen tällä hetkellä ole juuri tulijoita turvapaikanhakijoita ja se johtuu pitkälti siitä että kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattakuusitoista turvapaikkakriisin aikana kiristettiin pohjoismaiselle ja eurooppalaiselle tasolle meidän kriteerit mutta nyt jos kyseenalaistetaan pakkopalautukset minä en tällä hetkellä tiedä jatketaanko pakkopalautuksia vai ei sisäministeri ohisalo ei ole tähän vastannut tai jos te puhutte työluvista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille tai jos puhutaan niin kuin ministeri sanoi näyttökynnyksen laskemisesta niin tämä on vaarallista puhetta tilanteessa jossa paine eurooppaan on

arvoisa puhemies kävin jo äsken läpi tämän hallituksen turvapaikkapolitiikan muutama yksityiskohta joita täsmennän nyt ettei jää väärää käsitystä hallitus ei ole turvapaikkakehystä muuttamassa millään tavalla me haluamme huolehtia siitä että ihmisoikeussopimusten mukaan jos ihminen hakee turvapaikkaa suomessa se selvitään mahdollisimman nopeasti tehokkaasti ja jos on oikeus turvapaikkaan kotoutetaan täällä jos taas on niin että ei ole oikeutta turvapaikkaan mahdollisimman nopea palautus ongelma on se että teidän hallitusaikananne oli ja tälläkin hallituksella on vaikeuksia saada tiettyihin maihin palautussopimuksia joista tällä hetkellä taistellaan niin kuin sanoin

somaliassa siitä että saadaan palautusta nopeutettua

arvoisa puhemies tätä selkeää hallituksen yhteistä linjaa kaivataan niin maahanmuuttopolitiikkaan kuin esimerkiksi ilmastopolitiikkaankin tänäänkin tässä salissa on kuultu hyvin erilaisia näkemyksiä vaikkapa turpeen verotuen poistamisesta kysyy sitten vihreiltä tai

kysymykseen selkeätä vastausta antanut se mitä haluaisin myös nostaa esiin on se että tämä uskottava ilmastopolitiikka vaatii konkreettisia tekoja hyvä aikomus on hyvä asia ja hyvä alku monelle mutta teot lopulta ratkaisevat ilmastopolitiikkaa samoin kuin tätä työllisyyspolitiikkaa vaivaa nyt sama ongelma eli konkreettisten tekojen puute tarvitaan työllisyystekoja ja tarvitaan sellaisia konkreettisia ilmastotekoja joista hyvä esimerkki on esimerkiksi entisen ministeri orpon johdolla rakennettu kestävän kehityksen budjetti ja valtiovarainministeriön ilmastokoalitio arvoisa

arvoisa puhemies kun täällä on haastettu haastettu hallituksen turvelinjauksista niin siteeraan tässä hallitusohjelmaa hallitusohjelman mukaan turpeen poltto vähintään puolitetaan vuoteen kaksituhattakolmekymmentä luvulla sähkön ja lämmöntuotanto on lähes päästötöntä ja tämä tarkoittaa käytännössä että turpeesta on luovuttava ensi vuonna tehtävän energiaverotuksen kokonaisuudistuksen osana tullaan arvioimaan turpeen verotukseen tarvittavat muutokset jotta turpeeseen liittyvä tavoite

arvoisa puhemies kysymys ei ole siitä että pannaan rajat kiinni niin että suomalaiset eivät pääse sieltä kulkemaan oletteko huomanneet että useat schengen maat kykenevät tekemään rajoillaan toimenpiteitä mekin olemme täällä suomessa nimenomaan siitä saaneet nauttia että muun muassa saksa tanska ja ruotsi ovat tehneet jotakin

tähän mihin pääministeri rinne viittasi että sisäministeri ohisalo on selvittämässä ja ajamassa näitä asioita niin nyt uutisista olemme viime päivinä saaneet lukea että muut maat eivät ole olleet kovin innokkaasti mukana tässä suomen puheenjohtajuuskaudella ajamassa taakanjakosysteemissä juuri eilen saimme kuulla että ruotsi ja tanska muun muassa eivät aio osallistua tähän

kaiken keskiössähän on se luottavatko meillä yritykset tässä maassa tulevaisuuteen investoivatko ne tuleeko sitä kautta työpaikkoja tuleeko sitä kautta verotuloja ja tänään julkistetun maailmanlaajuisen selvityksen mukaan me olemme kilpailukykyvertailussa hyvillä sijoituksilla edelleen suomessa ja tästä meidän pitää pitää kiinni ja ne satsaukset mitä tehdään nimenomaan pienten ja keskisuurten yritysten investointien eteen kun puhutaan niistä toimenpiteistä yrittäjävähennykseen liittyen tuplapoistoihin liittyen yritysten lainantakauksiin mitä valtio pystyy siinä auttamaan nämä ovat merkittäviä tekoja ja keinoja myös aluepoliittisesti minä kysyisinkin elinkeinoministeri kulmunilta kuinka te näette kun te käytte meidän elinkeinoelämän kanssa jatkuvaa vuoropuhelua meidän yritysten kehittymisnäkymät meidän yritysten investointinäkymät ja kuinka nämä tulevat meidän työllisyyteen vaikuttamaan tulevina vuosina

arvoisa puhemies aiemmin kaksi entistä työministeriä esitti hyvin tärkeitä huomioita harjoitetusta työllisyyspolitiikasta ja pitää kyllä mennä ihan sinne yhdeksänkymmentä luvulle asti jolloinka tehtiin karmeita virheitä jotka näkyvät tänä päivänäkin luovuttiin työttömyyden alueellisten erojen tasaamisesta ja henkilökohtaisesta työoikeudesta ja tapahtui niin että kun kasvu laman jälkeen lähti liikkeelle isoissa keskuksissa oli vetovoimaa työvoimalle massatyöttömyysalueilla työntövoimaa ja silloin kupattiin monet maaseutualueet maakunnat tyhjäksi tietyistä nuorista ikäluokista ja se näkyy tänä päivänä niin että esimerkiksi lapissa ei ole pelkästään sesonkiluonteinen vaan myöskin toimialakohtainen työvoimapula ja ja tämä kaikki tapahtui kahdessa kolmessakymmenessä vuodessa ja nyt olisikin tärkeätä että nämä alueelliset työllisyyskokeilut ulottuvat ei ainoastaan isoihin kaupunkeihin vaan myöskin maakuntiin ja seutukaupunkeihin ja niissä kokeiluissa otettaisiin käyttöön momenttivapaa raha jota voitaisiin vapaasti käyttää alueella koulutukseen palkkaperusteisiin kehittämishankkeisiin ja pieniin

arvoisa puhemies voisin vastata tässä edustaja savolalle että suomen yrittäjät sanoivat kyllä saman tien että hallituksen budjetti on hiekalle perustettu mutta arvoisa puhemies hallitusohjelmassa puhutaan kauniisti lupauksesta sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen toisaalta kun katsoo tämän tämän hallituskauden taivalta ja katsoo sitä kestävyysvajetta joka tulee olemaan noin neljä pilkku viisi prosenttia tämän hallituskauden lopulla niin se tarkoittaa sitä että seuraava hallitus joutuu sopeuttamaan talouttamme lähes kymmenellä miljardilla

arvoisa puhemies edustaja wallinheimo jos kuuntelitte eilen tarkkaan kävin läpi tämän sivulla yhdeksänkymmenenyhdeksän olevan taulukon kolmekymmentä jossa todetaan se missä asioissa meidän pitää liikkua jotta tämä kestävyysvaje neljä pilkku viisi prosenttia ei toteudu jos kuuntelitte tarkkaan eilen mitä totesin niin sanoin että nämä kaikki asiat ovat jo liikkeellä tällä hetkellä hallitus on ollut vajaan neljä kuukautta vallassa ja edelleen tämä hallitus jo tekee näissä asioissa eteenpäin toimenpiteitä jotta

arvoisa arvoisa puhemies tähän minkä edustaja kankaanniemi otti esiin tähän maailmantalouden näkymään ja tilanteeseen hallituksen voi sanoa finanssipolitiikan linjaan haluaisin tuoda yhden uuden uuden näkökulman kaksi päivää sitten reuters uutisoi ilmeisesti vielä julkaisemattomasta euroopan komission pohjapaperista jonka se on tuomassa euroalueen valtiovarainministereille nyt tulevina viikkoina siinä komissio ilmeisesti tulee suosittelemaan jäsenmaille euroalueen maille mieluumminkin

ennakoivaa finanssipolitiikkaa kuin reagoivaa tässä dokumentissa komissio siis toteaa että mikäli jäsenmaat eivät nyt itse ennakoivasti lisää työllisyyttä mene hieman elvyttävälle linjalle niin riskinä on pitkän aikavälin todella pitkän ajan ajan matalan kasvun aika puheenjohtaja orpo nyt kun olen ymmärtänyt että komissiossahan on teidän puoluetoverinne johdossa niin mitä te olette mieltä tästä komission linjauksesta minusta se hyvin tukee mitä hallitus on tekemässä

tässä aika paljon on keskusteltu siitä onko hallitus hyvä kun se osaa jakaa rahaa itse asiassa kaikki poliitikot osaavat jakaa rahaa ja vielä helpompaa se on tehdä silloin kun se on velkarahaa joka otetaan lapsilta ja ollaan antavinaan niin kuin hyväntekijät sitten lapsille takaisin me emme leikkaisi me tekisimme politiikkaa jossa työllisyys kasvaisi ja tulopuoli saataisiin tätä kautta kuntoon arvoisa puhemies oikeastaan tulisin tähän

kysyisin pääministeri rinne teiltä kun eilen kävi selväksi että tässä kirjassa vuodelle kaksituhattakaksikymmentäkolme on varattu rahat vain tuhannellekolmellesadalle hoitajalle kun nolla pilkku seitsemän vaatisi neljätuhattaneljäsataa hoitajaa ja kun uskon että lähihoitajaliiton puheenjohtaja silja paavolakin on varmasti yllättynyt siitä että te lupaatte mutta ette kuitenkaan anna niitä hoitajia niin mitä vastaatte

että esimerkiksi kokoomus nyt tarkkaan kuuntelisi nimittäin kun puhutaan tästä talouden isosta kuvasta niin jo aiemmin on ekpssä kerrottu siitä että me tarvitsemme finanssipoliittista elvytystä täällä kotimaassa arvostamani sixten korkman on ottanut tällaista kantaa ja nyt sitten julkisuudessa olleen tiedon mukaan myös komissiosta on tulossa paperi jossa puhutaan nimenomaan tämän elvyttävän suhdannepolitiikan puolesta tilanteessa jossa kasvu hiipuu juuri tätä tekee nyt rinteen hallitus ja olen kuitenkin ollut aistivinani että kokoomuksen pääkritiikki kohdistuu siihen että nyt laitetaan menoja ja tehdään investointeja tulevaisuuteen minua kiinnostaisi nyt tietää että jos kokoomus on näin kriittinen tätä tätä budjettilinjaa kohtaan niin oletteko huomanneet nämä kannanotot joita maailmalta tästä suhdannetilanteesta tulee onko niin että kokoomus on nyt ainoa joka ei enää halua noudattaa näitä yleisiä linjoja jotka selvästi voimistuvat

puhemies minusta se viisaus löytyy jo sieltä valtiovarainministeriön virkamiesten katsauksesta eli tilanne on huono ja jos tämä linja jatkuu niin rahat eivät riitä suomalaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen mitä on suomalainen hyvinvointi se on vanhusten palveluita se on päivähoitoa varhaiskasvatusta peruskoulua se on poliisien määrä se on paikallisteitä rahat eivät riitä jos tämä linja jatkuu niin sanoi myöskin valtiovarainministeri lintilä eilen te poraatte reikää kuten edustaja heinonen viisaasti sanoo suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuteen ja se mistä me arvostelemme kaikkein eniten hallituksen linjaa on se että te lisäätte menoja pysyviä menoja ennen kuin on tietoakaan pysyvistä tuloista meidän vaihtoehtomme on lisätä tuloja tehdä työllisyystoimia teillä on hyviä työllisyystoimia auttamaan ja osatyökykyisiä kiitos kiitos niistä mutta ne mitkä puuttuvat ovat ne työllisyystoimet jotka saavat yrityksen investoimaan palkkaamaan kasvamaan menestymään suomessa jotta syntyy niitä työpaikkoja joihin voidaan työllistää

tässä kuultiin varsin erilaista kertomusta pääministeriltä ja valtiovarainministeriltä sen suhteen

seitsemänkymmentäviisi prosenttia sidottu näihin menolisäyksiin nimittäin valtiovarainministeri totesi että ensi vuoden syksyllä pitää olla kolmekymmentätuhatta työpaikkaa ja nämä on sidottu pysyviin ja kertaluontoisiin menolisäyksiin mutta pääministeri rinne te olette todennut aivan toisin että täytyy olla kuudenkymmenentuhannen työpaikan tavoite toteutunut ja suomen kuvalehden mukaan te kerroitte että nämä työllisyystavoitteen saavuttamiset ovatkin vain kertaluontoisiin menolisäyksiin sidottuja

kysyn teiltä nyt selvennystä tähän en nimittäin oikein hahmota sitä että kun te jo kerran teette nämä pysyvät sekä kertaluonteiset menolisäykset niin miten te voitte niitä enää sitten leikata aiotteko te keksiä aikakoneen ja palata tänne leikkaamaan niitä

pääministeri rinne minuutti
arvoisa puhemies edustaja orpo kun lukee tästä teidän viittaamastanne talouskatsauksesta syksyltä kaksituhattayhdeksäntoista valtiovarainministeriön virkamiesten toteamaa niin täällä todetaan että valtiovarainministeriön kokonaistaloudellinen ennuste maalaa kuvan talouden näkymästä ja valtion kaksituhattakaksikymmentä talousarvion ja vaalikauden julkisen talouden suunnitelman perustaksi siellä todetaan että talouden kasvu hidastuu noin kahdesta pilkku viidestä prosentista prosenttiin talouden peruskuva ei ole synkkä vaan kypsälle suhdanteelle tyypillinen näin todetaan tässä katsauksessa talouden peruskuva ei sisällä taantumaa käänne ennustettua hitaamman kasvun suuntaan on ilmeinen riski sitten täällä todetaan samassa asiakirjassa sivulla kappaleessa keskellä finanssipolitiikan elvyttävä viritys voi hyvinkin osoittautua tarkoituksenmukaiseksi jos ennustettua hitaamman kasvun riski toteutuu ja talous sukeltaa jyrkempään laskusuhdanteeseen tai taantumaan eli valtiovarainministeriö tässä talouskatsauksessaan toteaa että tämä hallituksen poliittinen linja on juuri oikea

nyt se kannattaisi oikeasti lukea ajatuksella siis se minkä te luitte ääneen tarkoittaa sitä että jos tulee lama nyt niin sitten se on oikea mutta kun siinä sitä ennen sanottiin että ei ole lamaa vaan on hitaamman kasvun aika niin silloin tämä on väärin ajoitettu ei nyt ole aika niille lisämenoille hyvät ystävät ei ole

kun te mitoitatte sen väärin ja jos te ette tee toimia joilla talouskasvu menee sinne kahteen prosenttiin työllisyys nousee seitsemäänkymmeneenviiteen niin rahat eivät riitä kuten siinä katsauksessa sanottiin te ette osaa lukea sitä

arvoisa puhemies jo edustaja orpon ollessa valtiovarainministeri eurooppalaisen ohjausjakson katsauksessa ja komission suosituksissa suomen osalta on todettu että tämä velkamäärä ei ole mikään ongelma vaan ongelma on investointien vähäisyys ja niitä pitää vauhdittaa niistä tämän hallituksen ohjelma pitää sisällään paljon toimia sekä julkisten investointien että yksityisten investointien vauhdittamiseksi aiemmin edustaja kanerva viittasi oikein työllisyystoimien aktivoimiseen edustaja vähämäki kysyi ihan oikeutetusti myös tuottavuuden parantamisesta ja siihen liittyvästä investointitarpeesta nämä ovat sellaisia kysymyksiä joita tässä eurooppalaisessa vertailussa suomen odotetaan tekevän ja kun ollaan selvästi menossa hitaampaan kasvuun vastoin suhdannesykliä toimiminen on kaikkien keskeisten asiantuntijoiden suositus ja se vastaa sitä mitä edellinen hallitus teki vuonna viisitoista vuoden neljätoista finanssikriisin jälkeen ja nyt halutaan täysin päinvastaista politiikkaa kokoomus ei ole tässä johdonmukainen

puhemies siis todellakin tästä edustaja lindtmanin ja edustaja viitasen nostamasta finanssipoliittisesta elvytyksestä on paikallaan keskustella kuten se hetemäen tuottavuusselvitys osoitti meillä on ongelma aineettomissa investoinneissa ja niitten vähyydessä ja siellä on se ongelma että aineettomien investointien puolella monesti voittaja vie kaiken elikkä se yksi yhtiö ottaa koko siitä jaettavissa olevasta kakusta ison osan ja sen takia sinne ei näissä talousoloissa oikein haluta investoida joten se mitä meidän ensiksi täytyy tehdä on se että me asetamme sellaiset olosuhteet suomessa että niitä aineettomia investointeja halutaan tehdä ja vasta sitten sen jälkeen lähdetään tekemään finanssipoliittista elvytystä aineettomat investoinnit on se pääasia millä saadaan tehtyä se tuottavuusloikka nyt sitten vielä tähän kuntien valtionosuustilanteeseen me tulemme esittämään viisikymmentä miljoonaa lisäbudjetissa joka myöskin on tänään lähetekeskustelussa kuntien valtionosuuksiin lisää kahdeksankymmentäyhdeksän kuntaa on hakenut yhteensä sitä kymmenen miljoonan pottia se on aivan liian pieni haapavesi

arvoisa rouva puhemies keskustelu on erittäin tärkeää liittyen suomalaisiin ja kotimaisiin investointeihin asia minkä me huomaamme vaikkapa vertailuissa muihin pohjoismaihin liittyy siihen että meidän firmamme eivät kasva samanlaista vauhtia sen jälkeen kun siellä on esimerkiksi viisi henkeä töissä siksi tietenkin on keskeistä että meillä on vakaa investointi ja toimintaympäristö ja sen takia esimerkiksi se että yrittäjien yritysten verotus ei kiristy on tietenkin aivan keskeistä niin että yrittäjät ja yritykset tietävät mihin tämä maa on menossa

erittäin tärkeä tai tutkimukseen kehitykseen ja innovaatioihin liittyvä vähennys tai se miten finnvera voisi meidän pk yrityksillemme antaa takausta hieman enemmän mitä tällä hetkellä viidenkymmenen prosentin verran joten kyllä niitä toimia on

ja houkuttelevat tähän liittyvät myös ne suuret kysymykset vaikkapa ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä tai suomen tavoitteista kohti hiilineutraalisuutta panostukset myös siihen tuossa kohta alkavassa työ ja elinkeinoministeriön budjettiluokassa näitä käsitellään varmasti vielä tarkemminkin mutta se että vaikkapa business finlandille myönnetään avustusten kautta seitsemänkymmentä miljoonaa enemmän tukimahdollisuuksia on erittäin merkittävä ensi vuodelle jotta me saamme kansainvälistä kasvua ja myös monipuolistettua meidän elinkeinoelämämme rakennetta tässä me jäämme valitettavasti hieman jälkeen esimerkiksi muista pohjoismaista ja sen takia kirjaukset vaikkapa luovien alojen kasvusta sen takia kirjaus ja myös rahat vaikkapa audiovisuaalisen mediakannusteen tuesta mahdollistavat myös sitä meidän elinkeinoelämämme rakenteen monipuolistumista
ja debatti nähtävästi jatkuu

arvoisa rouva puhemies laittomasti maassa oleskelevien kohdalta on sanottava että olisi hyvä että heidät rekisteröitäisiin suomessa kun he hakeutuvat näihin sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin joka on kyllä vetovoimatekijä kun me avaamme sitä piikkiä niin niin kyllähän se tietää sitä että ihmiset myös hakeutuvat suomeen mutta myös toiseen asiaan haluan nyt ottaa kantaa liittyen tähän hoitajamitoitukseen on nyt tärkeää ja toivottavasti toimittajatkin siellä nyt tekevät muistiinpanot muistuttaa mikä oli kaksituhattakolmetoista teidän vasemman laidan kanta ja myös kokoomus oli siellä hallituksessa sitä hoitajamitoitusta sieltä nolla pilkku kuusi nolla pilkku kahdeksasta sinne nolla pilkku viiteen meidän ei ehkä tänään tarvitsisi käydä tällaista keskustelua täällä elikkä te kaksituhattakolmetoista heikensitte siellä hallituksessa oli myös vasemmisto sen hoitajamitoituksen ja nyt me täällä sitten edelleen tästä keskustelemme tämä on sellainen ikiliikkuja että tästä asiasta keskustellaan vuodesta toiseen mille tämä teistä nyt tuntuu kun te silloin tämän suuren virheen teitte ja ja nyt me olemme tässä tilanteessa että edelleen asiasta väännämme täällä keskustelua tämä on hyvä pitää yllä tämä tämä muistikuva mitä silloin tapahtui perussuomalaiset ovat sitkeästi ajaneet hoitajamitoitusta kaikki nämä vuodet

arvoisa rouva puheenjohtaja kunnat ovat vastuussa meillä peruspalveluista ja täällä kuntatalous on noussut voimakkaasti esille tänä päivänä iltalehti teki erittäin laajan kirjoituksen vanhustenhuollosta ja siteeraan siitä suoraan erään kohdan

rouva puhemies hyvä pääministeri ymmärrättekö te oikeasti minkälaiseen tilanteeseen te ajatte suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kun te lykkäätte vaikuttavia työllisyystoimia kuntatalous on jo kriisissä tuhannet hoitajat ovat yt menettelyissä ovat vaarassa menettää työpaikkansa

puhemies pieneltä maalta vaaditaan osaamista menestyäkseen ja se vaatii tietysti koko väestön kouluttamista ja siihen panostamista yhteiskuntarauhan takaaminen taas tarkoittaa tasa arvon vahvistamista ja syrjäytymisen estämistä ja siihen tarvitaan sosiaaliturvan parantamista ja kaikille työtä myös osatyökykyisille edustaja heinonen poistui salista mutta sanoisin hänelle että kun olet sairas tai muuten kyvytön huolehtimaan itsestäsi se tarkoittaa muun muassa hoitajamitoituksen määräämistä lakiin hoidon varmistamiseksi ja myös hoitajien työtaakan hajauttamiseksi laajentamiseksi laajemmille harteille arvoisa oppositio rinteen hallitus tekee nyt ja tulevaisuudessa toimia kansakunnan parhaaksi toimia jotka viime kaudelta jäivät teiltä tyystin tekemättä edustaja kanerva arvostan teitä ja ne painavat puheet mitä olette tänäänkin pitänyt olisivat myös viime kaudella saaneet vastakaikua silloisessa hallituksessa ja olisivat saaneet sen hallituksen tekemään oikeudenmukaisempaa

arvoisa rouva puhemies uutena kansanedustajana ihmettelen tätä että kaivellaan täällä vuosia vanhoja asioita pidän myös erittäin epäreiluna sitä pidän myös erittäin epäreiluna sitä että täällä kyseenalaistetaan jussi halla ahon vuoden kaksituhattayksitoista vaalikonevastaukset ja syytetään häntä niistä olisi reilumpaa ottaa ne esille silloin kun hän itse on läsnä istunnossa

edustaja adlercreutzille haluan sanoa siitä hän sanoi tässä varmaan jo tunti takaperin että ei me voida sille mitään kun niitä tulee rajan yli meidän täytyy kaikki ottaa vastaan minä kysyn edustaja adlercreutzilta onko suomi vielä itsenäinen valtio schengen sopimus mahdollistaa sisärajatarkastukset meillä on länsiraja aivan auki ja sitä kautta virtaa tällä hetkellä huumeita aivan mielettömät määrät se on pohjoisen suurin huumereitti väitättekö te tosissanne että me emme voi tehdä tällekään mitään me voimme tehdä me voimme vahvistaa tullin resursseja siellä

puhemies ensinnäkin tästä maahanmuuttopolitiikasta hallituksen maahanmuuttopolitiikka on keskustan mukaisesti inhimillistä ja realistista ja oppositio huoli pois palautukset myös pyörivät aivan koko ajan mutta siihen mitä edustaja juuso toi tässä esille on tietysti äärettömän hyvä mikäli vahvistaisimme tullin resursseja länsirajalla mutta sen sijaan perussuomalaiset ajavat pohjoismaisesta passivapaudesta luopumista aivan käsittämätön ajatus te haluatte lopettaa kalastuksen tenojoella tornionjoella aiheuttaa satojen miljoonien kustannukset suomalaisille veronmaksajille menetyksiä vientiteollisuudelle aivan uskomaton linja teidän puheenjohtajanne on sanonut että passivapaudesta tulee luopua ja

puhemies kysehän tässä hoitajamitoituksessa tai tässä minkä te nyt olette muuttaneet henkilöstömitoitukseksi on siitä mitä sosiaalidemokraatit lupasivat nykyinen ministeri kiuru jota ei ole näkynyt koko viikkona täällä eduskunnassa lupasi ennen vaaleja että se on muutaman tunnin työ yksi lause lakiin nolla pilkku seitsemän on voimassa ja mitä sitten tapahtuu ei ole tulossa tällä vaalikaudella lainkaan

tämä henkilöstömitoitus tulee voimaan aprillipäivänä vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme ja teillä on siihen rahaa tässä kirjassa vain tuhannellekolmellesadalle hoitajalle kun tarve olisi neljätuhattaneljäsataa te huijaatte suomalaisia
arvoisa puhemies kyllä tämä kokoomuksen hurskastelu vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen ympärillä on surullista ja se on surullista nimenomaan niiden suomalaisten vanhusten puolesta se on surullista nimenomaan heille ja heidän omaisilleen pyytäkää anteeksi jos toissa vaalikaudella tämä asia olisi hoidettu niin kuin sosiaalidemokraatit esittivät silloin nolla pilkku seitsemänä kirjattuna lakiin me eläisimme tällä hetkellä aivan toisenlaisessa suomessa sellaisessa jossa ei olisi hoitajapulaa koska hoitohenkilöstön työympäristö olisi inhimillinen

arvoisa puhemies yli kahdeksankymmentä vuotiaiden määrä kasvaa kaksituhattakaksikymmentä luvulla kaksinkertaiseksi kaksinkertaiseksi nyt me elämme tätä tätä hetkeä jolloin kotihoito on jo kriisissä

esille ja siihen tehtiin valvontaresurssien lisäämistä asetettiin vanhuspalvelutyöryhmä selvittämään koko vanhuspalveluketjua ja sen toimivuutta ja työryhmä saa sen työn valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä henkilöstömitoituslaki haluttiin tuoda ennen kuin tämän työryhmän työ

joka koskee ympärivuorokautista hoivaa on valmis käsittelyyn se on otettu irralleen tästä kokonaisuudesta ja ihmettelenkin sitä että kun meillä on tietty määrä rahaa joka on jaettava kaikkien syövien kesken ihan niin kuin perheessä niin annetaanko jollekin lapselle rahaa ja toiselle ei sitä anneta totta kai meidän pitää kokonaisuus huomioida kysyisinkin rinteeltä miten tämä koko vanhuspalvelu
arvoisa puhemies kokoomuksen linja hoitajien osalta on epäselvä mutta on se myös koulujen osalta mietin että mikä on teidän viestinne niille tuhansille ahkerille opettajille luokanopettajille ja lastentarhanopettajille joiden työtä hallitus nyt tulee tukemaan mitä minä sanon niille omille entisille kollegoilleni tampereella jotka kysyvät miksi kokoomus ei halua panostaa lapsiin kouluihin ja oppimiseen

sen oman työtaakkansa alle väsymässä niin hoitajat kuin opettajat ja nyt vihdoin kun hallitus on siihen panostamassa kokoomus kehtaa täällä sanoa että leikataan leikataan nyt tarvitsee talous tasapainottaa ja leikata kun me yritämme tukea näitä julkisen alan työntekijöitä

nyt edustaja ovaska kyllä antaa sellaista todistusta jolla ei ole mitään totuuspohjaa käsittääkseni kokoomus ei ole täältä kertaakaan sanonut että olisimme leikkaamassa koulutuksesta päinvastoin olemme kiittäneet niistä panostuksista joita hallitus on nyt sen sijaan olemme ihmetelleet sitä että minkä vuoksi esimerkiksi suomen akatemian myöntövaltuuksia tässä yhteydessä samanaikaisesti heikennetään kun toisaalle laitetaan lisää olemme myös huolissamme opettajien jaksamisesta erityisesti siitä että nykyään peruskoulusta valmistuu yhdeksän viiva yksitoista prosenttia nuorista ilman riittäviä perustaitoja ja siihen mekin haluamme lisää panostusta toivoisimmekin että hallitus kääntää erityisesti katseensa varhaisiin vuosiin koska tiedämme että sillä on vaikutusta siihen minkälaiset valmiudet lapset ja nuoret saavat koulupolulleen sen lisäksi pitää kääntää katseet sinne peruskouluun ja kysyisinkin nyt ministereiltä keskustellaan tästä toki lisää opetusministeriön hallinnonalalla mitä tulee sisältämään se tasa arvorahoituspaketti joka on nyt siellä budjettikirjassa kertaluontoisena rahoituksena sillä sillä varmasti voitaisiin edesauttaa myös tätä opettajien jaksamista
rouva puhemies jos jonkun pitää hävetä vanhustenhoidon tilaa tässä salissa niin se on kokoomuspuolue kokoomuspuolue jarrutti vuosien ajan hoitajamitoitusta jota kaikki muut puolueet tässä salissa kannattivat

kaksituhattaneljätoista vanhuspalvelulain yhteydessä te ette säätäneet sitä viime kauden alussa vaikka näin oli päätetty ja te viime kauden lopussa sitä vastustitte kun kaikki muut sitä kannattivat te halusitte pelata vanhusten palveluiden voitot pörriäisten piikkiin mutta ei

kaukomuisti ole heikentynyt myös lähimuisti on heikentynyt täällä annoitte ymmärtää että teillä ei olisi ollut mitään roolia siinä kun leikattiin opettajien sairaanhoitajien ja vanhustenhoitajien lomarahoja viikko sitten teidän ryhmäjohtajanne edustaja kai mykkänen sanoi että me loimme paineen kiky sopimukselle eli kehui tällä ja kun tänään viisaaksi kehuttu edustaja heinonen sanoi että me emme leikkaisi mistään niin viime viikolla te ilmoititte leikkaavanne ansiopäivärahoja ja

kansallinen kokoomus ja meidän eduskuntaryhmämme haluaa että julkinen valta verovaroin huolehtii joka ikisestä ikäihmisestä ja tässä on nyt käynyt niin kuin me varoitimme me totesimme että jos te katsotte vain ympärivuorokautista hoivaa tulee kotipalvelun kriisi mitä tapahtui eilen sairaanhoitajaliitto lähetti hätähuudon teille arvoisa pääministeri rinne ja totesi että koko

toivomme kuunnelkaa asiantuntijoita tuokaa esitys jossa huolehditaan kotihoidossa olevista ympärivuorokautisessa hoivassa olevista ja ja omaishoidon ihmisistä katsokaa niihin valtiontalouden kehyksestä rahat ja ottakaa huomioon myös että ihmiset tarvitsevat erilaista hoitoa saatte kokoomuksen eduskuntaryhmän tuen ja toivon nyt että te vastaatte minkä takia te jätitte vanhukset ilman rahaa kotihoito on

rouva puhemies tämä kokoomuksen huoli hoitajista on todella liikuttavaa kun minä kuulen tämän huudon ja se on sopivasti nytten kun kokoomus on oppositiossa koskaan aikaisemmin en ole tällaista kuullut edustajalle kärnälle haluan kommentoida kun hän tuossa väitti että perusuomalaiset haluavat passivapauden poistaa pohjoismaiden välillä minä en tiedä missä todellisuudessa kärnä elää mutta meidän eduskuntavaaliohjelmissamme ei todellakaan lue mitään passivapauden poistosta eikä siellä lue myöskään siitä että me haluaisimme lopettaa kalastuksen juttua meidän eduskuntavaaliohjelmiamme noudatetaan ihan sama mitä joku yksittäinen edustaja on sanonut meidän eduskuntavaaliohjelmassamme sekä tornionjoki simojoki että vaelluskalat on mainittu tiedoksi edustaja kärnälle
seuraava puheenvuoro edustaja adlercreutz ja sitten mennään eteenpäin
ärade talman edustaja juuso aikaisemmassa puheenvuorossaan ilmaisi sen ymmärrä miten turvapaikkajärjestelmä toimii jos joku tulee rajalle ilmoittaa hakevansa turvapaikkaa meidän on pakko käsitellä sitä eikä silloin ole mitään merkitystä sillä onko raja auki vai raja kiinni sen sijaan jos luovuttaisiin euroopan sisällä pohjoismaiden välillä aukinaisista rajoista niin siitä olisi puolestaan suurta haittaa meille kaikille kuntataloudesta se on luonnollisesti iso huoli meillä kaikilla jos olisin espoolainen olisin toisaalta äärimmäisen iloinen siitä että edellinen sote ratkaisu ei mennyt läpi se sisälsi kaikkien asiantuntija arvioiden mukaan suuria kustannuspaineita luovia tekijöitä esimerkiksi espoon talous olisi sen jälkeen ollut

on mahdollisuus saavuttaa niitä tavoitteita mitä me sille asetetaan

arvostettu puhemies haluan palata vielä tähän

täällä annetaan väärää tietoa hyvin paljon tästä rajan yli tulemisesta ja siitä miten euroopassa yleensä toimitaan tämän suhteen keskusta on julistautunut täällä nyt aivan selkeästi sille linjalle että ei ole mahdollista estää rajan yli tulijoita ei ketään joka tulee suomeen käytännössä tämä tarkoittaa ei ketään tämä on suusta myös kärnän ja monen muun muun suusta mutta todellisuus euroopan unionissa itse olin kuulemassa esimerkiksi italiassa kaksi vuotta sitten

ja turvallisuusjaoston kanssa vierailulla kun he valittelivat sitä että meren yli tulevat eivät enää pääse ranskaan lainkaan koska ranskassa otetaan rajan tuolla puolen kaikki turvapaikanhakijat kiinni ja pannaan säilöön ja kahden vuorokauden aikana pyritään tekemään päätös siitä saako turvapaikan vai ei

pääseekö käsittelyprosessiin mukaan pääsääntöisesti heidät palautetaan takaisin italiaan ja sen tähden eivät italiaan enää ihmiset mene he menevät kreikkaan ja tulevat sieltä eurooppaan koska meillä on niin löysä tämä turvapaikkapolitiikka elikkä schengenin sopimusta voidaan noudattaa kansallista etua katsoen jos näin halutaan ja hyvä hallitus noudattakaa sitä

arvoisa puhemies edustaja niikon tavoin toivoisin että maahanmuutosta voitaisiin käydä asiallista keskustelua siihen liittyen on on hyvä muistaa että kun me puhumme maahanmuutosta pakolaisista turvapaikanhakijoista niin me puhumme siis ihmisistä ideaalitilanne on tietenkin sellainen jossa kenenkään ei luonnonkatastrofien sotien sorron tai elinolojen pilaantumisen takia ole pakko lähteä sieltä kodistaan etsimään turvaa vasten tahtoaan mutta niin voi kuitenkin niin voi käydä kenelle tahansa silloin on oikein että muut maat kantavat globaalia vastuuta perussuomalaisille ei tunnu kelpaavan maailman hädänalaisimpien ihmisten auttaminen kiintiöpakolaisten auttaminen pois pakolaisleireiltä ei kelpaa oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti turvapaikkaprosessin korjaaminen ja ja ihmisten hakemusten asianmukainen käsittely ei tunnu kelpaavan täällä jo olevien ihmisten mahdollisimman sujuva kotoutuminen jotta saataisiin ihmisiä töihin ja vaikka syrjimätön maa on meille kaikille parempi eikä tunnu kelpaavan myöskään kehitysyhteistyö se että vahvistettaisiin niitä hauraita paikkoja jotta entistä harvemman tarvitsisi lähteä minusta vaikuttaa aika selvältä että tässä ei ole kyse todellisista tuloksista vaan halusta leimata ja pelotella haikailla sellaiseen maailmaan jota ei koskaan ole ollutkaan

puhemies täällä on puhuttu paljon hoitajien tilanteesta ja on totta niin kuin edustaja heinonen on puhunut että meidän pitää varautua myös tulevaisuuteen mutta kun oikein tarkkaan katsoo tätä kirjaa joka meillä melkein kaikilla on täällä pöydällä niin siinä lukee kaksituhattakaksikymmentä eli siinä lukee kaksituhattakaksikymmentä ja totta kai aikanaan kaksikymmentäkolme luomme myös sen budjetin mutta nyt varaudumme ensi vuoteen ja katsomme tulevaisuuteen samalla tämä budjettikirja käsittelee siis ensi vuotta mitä tulee turvapaikanhakijoihin ja maahanmuuttotilanteeseen niin kyllä minä olen tyytyväinen siitä että nyt maahanmuuttopolitiikka on hallussa kun se ei ollut hallussa silloin kun perussuomalaiset olivat hallituksessa nyt se on hallussa mutta siitä minä annan kiitokset perussuomalaisille kuten ministeri kulmuni tuolla väkevästi todisti että aiemmin tähän maahan ulkomailta tulleiden byrokratia oli nopeampaa kun he tulivat tänne töihin

yli sataan vuoteen surkeimman vaalituloksen tehnyt ja siitä huolimatta hallituksessa istuva keskusta mikä teitä vaivaa on aivan käsittämätöntä että kun me olemme pitämässä suomalaisten puolta ja ihan aiheellisia kysymyksiä esittämässä hallitukselle siitä että linja on löystymässä maahanmuuton suhteen niin siitä huolimatta te käytätte sellaisia argumentteja kuin että me olemme sekoamassa tai tai senkaltaisia mitä edustaja kurvinen tuossa aikaisemmin sanoi edustajamme tavio esitti ihan oleellisen kysymyksen meidän pitää tietää myöskin keitä kiintiöpakolaisia tänne suomeen korkean osaamisen työntekijät pääsevät jo tänne matalapalkkaista halpatyövoimaa me emme tarvitse tänne ei pohjanmaalle ei muuallekaan suomalaiset pitää saada töihin hallitus haluaa lisätä myöskin humanitaarista maahanmuuttoa se on turvallisuusriski ja keskusta teidän entinen puheenjohtajanne lausuntoineen kantaa vastuun osaltaan siitä mitä kauheuksia tytöille tässä maassa on lisää tapahtunut ja te palkitsitte hänet kultaisella ansiomerkillä saisitte hävetä

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että on tämä perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikka julmaa ja se on julmaa ennen kaikkea niiden suomalaisten perheyritysten ja yrittäjien kannalta joidenka yritykset eivät pärjäisi enää ilman ulkolaisperäistä työvoimaa ne eivät pystyisi kasvamaan tai joutuisivat ehkä siirtämään tuotannon pois suomesta kun niitä työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole saatavilla kuinka te tämän ratkaisisitte onko perussuomalaisten linja todella se että näiden yritysten pitäisi siirtää tuotantonsa ulkomaille kun sitä työvoimaa ei yksinkertaisesti ole tavatkaa niitä metallialan yrittäjiä tuolla maakunnissa tavatkaa niitä alkutuotannon yrittäjiä niitä työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole ellei sitten ole työperäistä maahanmuuttoa tutustukaa tähän todellisuuteen mikä siellä on olisi mukava kuulla mikä teidän ratkaisunne tähän oikeasti on koska niitä työntekijöitä ei vain ole

en ymmärrä sitä kun väitetään että hallitus ei huomioi kotihoitoa ja sen haasteellisuutta eikä sinne panosta täällä on kirjaus kehitetään kotihoitoa kahdella miljoonalla eurolla kehittämishankkeen muodossa ja kotihoidon resurssien riittävyyteen ja omaishoidon kehittämiseen viisi miljoonaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä kaksikymmentä miljoonaa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi neljäkymmentä miljoonaa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi pysyvä rahoitus neljäkymmentäviisi miljoonaa vuodesta kaksikymmentäkolme aika paljon satsataan mutta paljonkos siellä edellinen hallitus leikkasi näistä eipä

arvoisa rouva kiitos puheenvuorosta

hän on nimittäin nähnyt unta missä kokoomus on vastustanut kaikkia näitä hyviä satsauksia mitä ensi vuoden budjetissa on ja vaatinut niiden leikkaamista edustaja ovaska kukaan muu kuin te ei ole kuullut täällä käytettävän tällaisia puheenvuoroja päinvastoin olemme sanoneet että ne kohteet mihin hallitus laittaa varoja ensi ovat pääosin hyviä kukapa vastustaisi koulutukseen panostamista itse pidän erittäin hyvänä että varhaiskasvatukseen panostetaan pienempiä opetusryhmiä ja niin edelleen ne ovat hyviä kohteita ongelmahan on rahoitus te rahoitatte ne velalla te siis rahoitatte ne velalla me taas rahoittaisimme ne sillä tavoin että parantaisimme työllisyyttä jolloin niitä ei tarvitsisi rahoittaa velalla ja kun te rahoitatte ne velalla te leikkaatte lapsilta koska nämä pienemmät ikäluokat jotka elävät katastrofaalisen synnytysvähenemän kautta joutuvat aikanaan nämä teidän velkanne maksamaan

kuntoon kokoomus joka leikkasi kehitysapua vaatii täällä vihreiltä että nyt pitää sitä nostaa arvoisa puhemies onko teillä niin että huono omatunto kolkuttaa käydäänpä läpi edustaja zyskowicz tämä teidän linjanne hyvä että te nyt tuette näitä hallituksen lisäysesityksiä mutta miten on mahdollista että te sitten samaan aikaan moititte hallitusta liiasta velkaantumisesta ja kaiken sen jälkeen vielä olisitte toteuttamassa miljardin lisäveronkevennyksen lisäveronkevennyksen niin kuin teidän vaaliohjelmassanne lukee miten tämä yhtälö on mahdollista samat menot kuin hallituksella ja vielä lisää veroreikiä eli vähemmän tuloja ja samaan aikaan te moititte hallitusta liiasta velkaantumisesta edustaja zyskowicz miten tämä nyt menee yhteen ihan tavallisella taskulaskimella
ja nyt otetaan vastauspuheenvuoro tähän keskusteluosioon pääministeri kolme minuuttia

arvoisa puhemies mielenkiintoinen keskustelu kovin paljon tässä valtioneuvoston kanslian pääluokkaa ei ole käsitelty joka oli kohteena mutta hyvä että paineet purkautuvat tässä salissa sanoisin näin että yksi semmoinen huomio tästä keskustelusta on johtopäätöksenä vedettävissä ja se on se että kun yrityksissä mietitään sitä millä tavalla tehdään seuraava loikka uuteen tulotasoon seuraava loikka uuteen menestykseen niin siellä kyllä tiedetään se että kannattaa satsata rahaa panostaa investoida jotta se loikka on mahdollista tässä keskustelussa on ollut selkeästi kaksi kaksi suuntaa mihin sitä rahaa voisi satsata kokoomuksen osalta veronkevennyksiin hyvin toimeentuleville ihmisille voidaan kyllä käyttää velkarahaa niin kuin käytettiin viime vaalikaudella mutta satsauksiin koulutukseen ihmisten oikeudenmukaiseen kohteluun sosiaaliturvan nostamiseen ei millään tavalla näytä olevan varaa ja mahdollisuuksia sanoisin teille edustaja sarkomaa kun niin kovasti äsken totesitte että hallitus on lykkäämässä työllisyystoimenpiteitä hallitus toimii täsmälleen sen mukaisesti mitä löytyy hallitusohjelmasta sen mukaan tulemme tuomaan tänne esityksiä siitä miten työllisyystoimenpiteitä viedään eteenpäin ihan rauhassa voitte odottaa minäkin odotan ne tänne kyllä sitten sanoisin sen verran tähän hoitajamitoitukseen että hallitus tulee tämän matkan varrella huolehtimaan siitä että riittävä rahoitus niille hoitajamäärille jotka meillä on mahdollista saada käyttöön tulee toteutumaan kannattaa muistaa kun kritisoitte nyt tätä tämänhetkistä tilannetta tuossa kirjassa että se tarkoittaa noin kahta miljoonaa uutta vuosityötuntia näitten hoitajien osalta kaksi miljoonaa työtuntia lisää hoitajia ihmisten auttamiseksi tuolla sairaaloissa ja kotihoidossa se tarkoittaa käytännössä siis sitä että kaksi miljoonaa lisätyötuntia tulee näitten ihmisten osalta käyttöön ja se on jo merkittävä satsaus tähän tilanteeseen me tulemme hoitamaan tämän vaalikauden aikana niin edustaja zyskowicz ei tarvitse huolehtia siitä etteikö hoitajamitoitus toteudu
näin ja nyt mennään keskustelussa eteenpäin ensin työministeri harakka omalta alaltaan viisi minuuttia ja sitten ministeri kulmuni myös viisi minuuttia sen jälkeen debatti jatkuu niistä aiheista

arvoisa puhemies arvoisat edustajat hallituksen tavoitteena on mahdollistaa sosiaalisesti taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta olemme käärineet hihat ja lähteneet toimenpiteissämme rivakasti liikkeelle työssä kansakunnan hyvinvoinnin eteen ja olemme hyvässä vauhdissa uudistusten tiellä olemme sopineet lukuisista talouskasvua ja työllisyyskehitystä parantavista toimenpiteistä useat näistä näkyvät vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesityksessä talouskasvu on on ollut viime vuosina hyvää mikä on vauhdittanut myönteistä työllisyyskehitystä ensi vuonna työllisyysasteen arvioidaan kipuavan seitsemäänkymmeneenkolmeen pilkku kahteen prosenttiin vastaavasti työttömyysaste laskee kolmeen prosenttiin hallituksen aktiivisilla toimilla kiipeämme askel askeleelta kohti asettamaamme seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetta tavoitteen saavuttaminen edellyttää että pystymme aiempaa paremmin osallistamaan työmarkkinoille osatyökykyisiä vaikeammin työllistyviä nuoria ikääntyviä ja maahanmuuttajataustaisia tarvitsemme laajan kirjon toimenpiteitä ja toimiemme on oltava vaikuttavia ja sitä ne ovat budjettiriihessä linjasimme lukuisia työllisyyden edistämiseen liittyviä toimenpiteitä joiden valmistelu etenee johdollani käyn tässä listaa läpi uudistamme laaja alaisesti palkkatukea lisäämme sen käyttöä ja poistamme pullonkaulat kyseessä on itse asiassa kolme palkkatukea yleinen palkkatuki järjestöjen palkkatuki ja uusi yksinyrittäjän rekrytuki olemassa olevista palkkatuista tulee laajempia houkuttelevampia ja helpompia yritysten palkkatuen ehdot ovat entistä paremmat ja selkeämmät saaminen on entistä yksinkertaisempaa ja varmempaa selvitämme mahdollisuuksia korottaa palkkatuen enimmäismäärää ja vammaisille vielä erityistä korotusta otamme sähköisessä asioinnissa käyttöön käsittelyaikatakuun ja jo nyt siis jo tänä vuonna tuemme työnantajia tarjoamalla työhön valmennusta palkkatuetun työn avuksi entistä laajemmin olemme myös lisänneet työntekijöitä palkkatuen maksatukseen joten jo tänä vuonna kannattaa tarttua tilaisuuteen yleinen palkkatuki on siis tarkoitettu työnhakijoille joilla on pitkittyvän työttömyyden uhka myös osatyökykyisille ja ikääntyneille työnhakijoille jotka kokevat oman osaamisensa sivuuttamista ja ikäsyrjintää toinen palkkatuki järjestöjen palkkatuki on tarkoitettu vaikeimmin työllistettäville se on askel kohti työelämää olennaista on että molempiin palkkatukiin kytketään osaamisen kehittäminen jakson päätteeksi on nähtävä miten osaaminen on karttunut yrittäjyys on tälle ja minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia siksi käynnistämme rekrytukikokeilun jolla edistämme nopeaa työllistymistä ja alennamme yksinyrittäjien ja pienten mikroyritysten kynnystä palkata lisätyövoimaa kaikkia kolmea tukimuotoa koskeva lainsäädäntö on jo vauhdikkaasti tekeillä tavoitteena tuoda hallituksen esitykset eduskuntaan jo keväällä kaksituhattakaksikymmentä ja voimaan syksyllä toinen jo käynnissä oleva suuri uudistus koskee työllisyyspalveluiden kuntakokeiluita joihin kutsuin eilen tiistaina lähettämälläni kirjeellä kuntia osallistumaan kun kuntien ja valtion resurssit laitetaan yhteen voidaan lisätä asiakaslähtöisyyttä ja parantaa ennen kaikkea heikossa työmarkkina asemassa olevien työllisyyttä kokeilu ja yhteistyökaupungeissa keskimääräinen työttömyysjakso on jo saatu painettua merkittävästi alemmaksi kuin verrokkialueilla tässäkin toimimme ripeästi teemme parhaamme tuodaksemme hallituksen esitykset tähän saliin vielä tämän vuoden puolella ja kuntakokeilut lähtevät liikkeelle jo keväällä toisin sanoen ja toistaen hallitus ei ole jäänyt odottelemaan ensi vuoteen vaan toimet ovat jo käynnissä se joka muuta väittää puhuu tarkoituksella muunneltua totuutta arvoisa puhemies ensi vuoden budjetissa on lukuisia muita toimia jotka johtavat hallitusohjelman otsikon mukaisesti osallistavaan ja osaavaan suomeen laitamme toimeen osatyökykyisten työkykyohjelman jonka kautta helpotamme osatyökykyisten mahdollisuuksia työllistyä edistämme työvoiman ulkopuolella ja heikossa työmarkkina asemassa olevien maahanmuuttajien työllistymistä laajentamalla maahanmuuttajien moniammatillisten osaamiskeskusten toimintaa samoin panostamme lisää ohjaus ja neuvontapalvelupisteisiin osaavan työvoiman saatavuuden vahvistamiseksi ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi käynnistämme laaja alaisen kansainvälisen rekrytoinnin ohjelman asetamme johdollani myös tutkijaryhmän selvittämään työllisyyttä edistäviä keinoja ja tietysti myös kumoamme aktiivimallin ensi vuoden alusta tämän työntäyteisen listan lisäksi linjasimme budjettiriihessä myös lukuisia muita työllisyyttä parantavia toimenpiteitä ja mitä tulee vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesitykseen niin se pitää sisällään riittävät määrärahat päättämiimme uusiin työllisyyspolitiikan toimenpiteisiin ja uudistuksiin olen valmis kuvaamaan niitä yksityiskohtaisemmin käynnistyvän debatin aikana

arvoisa puhemies hallitusohjelma perustuu kestävän kasvun tavoitteisiin tämä edellyttää elinkeinoelämän uudistumista kasvua ja vahvaa kansainvälistymistä työ ja elinkeinoministeriön osalta tämä tarkoittaa muun muassa vahvaa panostusta yrittäjyyteen uusien investointien tukemiseen viennin edistämiseen teollisuuden kilpailukykyyn uusiutuvan energian ja työhön ilmastonmuutosta vastaan myös aluepolitiikalla on tässä merkittävä sija arvoisa puhemies työ ja elinkeinoministeriö panostaa tutkimus kehitys ja sekä kansainvälistymiseen tullaan lisäämään business finlandin avustusmuotoista rahoitusta kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna seitsemänkymmentä miljoonaa euroa tutkimus ja kehitysrahoituksen suunta käännetään nousevaksi ja kurssi kohti neljän prosentin bkt tavoitetta

oltu huolissaan investointien suhteellisen vähäisestä määrästä tätä varten selvitetäänkin finnveran pk yritysten takausten nostamista nykyisestä viidestäkymmenestä prosentista myös muut takausjärjestelmän osat

samalla haluamme myös madaltaa yksinyrittäjien mikroyrittäjien kynnystä palkata lisätyövoimaa käynnistämällä ensi vuonna pk yritysten rekrytukikokeilun ja huolehtia koko ajan saatavilla osaajapula on tällä hetkellä monella alueella yksittäinen suurin kasvun este ja tähän asiaan tartutaan kansainvälisen kasvun ohjelma tullaan tekemään ensi vuonna se on erittäin tärkeä pienelle vientivetoiselle maalle siihen on myös varattu rahoitusta kuusitoista pilkku viisi miljoonaa euroa koko vaalikauden aikana kokonaisuuteen kohdennetaan yli yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa ohjelman kautta tehostetaan oleskelulupaprosesseja ja käynnistetään kansainvälisiä rekrytoinnin toimintamalleja lisätään resursseja kansainvälisten osaajien houkutteluun ja käynnistetään pk yrittäjien kasvuohjelmaa suomeen on aivan keskeistä saada kansainvälisiä osaajia kasvun tueksi ja mahdollistajaksi ilmastonmuutoksesta haluan sanoa sen että vaikka se on aikamme suurimpia haasteita siihen sisältyy myös mahdollisuuksia miten suomi pystyy tarjoamaan maailmalle parasta mahdollista teknologiaa uusia ratkaisuja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti vahva osaaminen teknologiassa sen edelläkävijyys on tietenkin meillä aivan keskeistä tähän liittyen esimerkiksi energiatehokkuus uudet teknologiat ja energiantuotannossa siirtymä fossiilisista kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa ensi vuoden talousarviossa esitetään lisäyksiä vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen suomi jatkaa työtä kivihiilestä luopumiseksi tähän käytöstä luopumiseen kannustetaan tulevien kolmen vuoden aikana yhdeksänkymmenen miljoonan euron lisävaltuudella josta ensimmäiset kolmekymmentä miljoonaa jo ensi vuonna

ensi vuoden budjetissa kaksikymmentäviisi miljoonaa määrärahoihin paitsi innovaatio myös investointiohjelmiin kiertotalouteen liittyen samalla on käynnistetty myös kansallinen biokaasuohjelman laadinta ja sen toimeenpanoon esitetään kahdelle seuraavalle vuodelle viisi miljoonaa euroa vuosittain tavoitteena on paitsi lisätä hajautettua lisätä hajautettua biokaasun tuotantoa myös laajentaa jakeluverkkoa jotta biokaasu olisi todellinen vaihtoehto yhä useammalle autoilijalle ja myös raskaan liikenteen kuljettajalle arvoisa puhemies vielä lopuksi muutama sana aluepolitiikasta ja aluekehityksestä tavoitteena on alueiden välisen eriytymisen vähentäminen suomi saa erilaistua mutta ei eriarvoistua käytännössä tämä tarkoittaa kaupunkien kuntien alueiden omien vahvuuksien tukemista sopimuksellisuuden lisäämistä niihin on myös lisämäärärahaa esityksessä kaksikymmentä miljoonaa euroa ja se on enemmän kuin koskaan aikaisemmin alueellinen kuljetustuki tulee jatkumaan se on erittäin merkittävä pitkien etäisyyksien suomessa ja myös tärkeä elinkeino ja aluepoliittinen työkalu tässä tiivis katsaus vastuullani oleviin talousarvioasioihin arvoisa puhemies ja

ministeri harakka minulle on tullut yrittäjiltä palautetta työllistymispalveluista ja se on ollut pelkästään negatiivista lukuisten ongelmien joukossa yksi tärkeimpiä on etteivät te toimistot kykene kysymään tallentamaan tai välittämään työnantajille näitä kiinnostavia oleellisia tietoja työnhakijoista yrittäjien mielestä nykyisen kaltaisten työllistämispalveluiden lisäresursointi on hukkaan heitettyä rahaa miten aiotte kehittää työllistämispalveluita nykyistä paljon nopeammiksi tulosvastuullisiksi ja enemmän työnantajien tietotarpeita palveleviksi mitä aiotte tehdä työ ja elinkeinopalveluitten tietoteknisten ongelmien

arvoisa herra puhemies hallitus kannustaa yrittäjyyteen yhteiskunnan tulee pitää huolta yrittäjyyden kannusteista ja myös yritysten kannusteista työllistää uusia työpaikkoja syntyy etenkin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja hallitus haluaa entistä yritysystävällisemmin kilpailukykyisemmän suomen jossa yrityksillä on hyvät edellytykset menestyä jossa henkilökunnan palkkaaminen on helppoa jossa verotus kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen viranomaisten päätöksenteko yrittäjyyden helpottamiseksi tämä on hallituksen arvolupaus yrittäjyyden puolelta tämä on aivan mahtava lupaus ja tässä on erittäin paljon toimenpiteitä arvoisat ministerit kun esittelitte sen ympärillä kysyisinkin lyhyesti lyhyesti ministeri kulmunilta tästä business finlandin tuesta olisiko tämä mahdollista myös muille yritysmuodoille kuin osakeyhtiömuotoisille yrityksille meillä on aika paljon hienoja toiminimiyrityksiä kasvavia yrityksiä mitkä haluaisivat myös nousta

arvoisa

puhemies suomi elää viennistä ja hyvinvointimme on kiinni siitä miten vientiteollisuutemme pärjää kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla paljon on tietysti kilpailussa yritysten omaa tekemistä siitä on kysymys mutta niin kuin tuossa todettiin budjetissa on painotuksia myös esimerkiksi business finlandiin mikä on hyvä asia

ponnistellaan niin se on vaativaa puuhaa yrityksiltä tulee yrityksiltä tulee palautetta että ponnistelujen tueksi tarjotut toimenpiteet esimerkiksi temin suunnalta eivät kohtaa yritysten tarpeiden kanssa

arvoisa puhemies saimme sinänsä hyviä uutisia siinä että suomen kilpailukykyasema on säilynyt vaikka tässä keskustelussa luulisi että se on romahtamassa ja heinäsirkat ja raekuurot tänne saapuvat uskon että ne toimet joita ministeri kulmuni esitteli tukevat sitä että me myös jatkossa pysymme tuossa asemassa ja ja tässä tilanteessa meille tietysti kansainvälinen talous ja se miten me pärjäämme siinä on työllisyyden näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää

kriteerit ja mihin tällä pyritään ja onko mahdollista että tässä yhteydessä jatkossa ymmärrän että se ei mahdu nyt tähän mietittäisiin myös työmarkkinatuen jako osuuksia ja kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntöä koska ne ovat ne riskit jotka liittyvät kuntakokeiluihin

herra puhemies hallitus puhuu koko ajan että tarvitaan osaavaa työvoimaa ulkomailta että mansikatkin tulisi kerättyä muutama vuosi sitten kun minunkin tyttäreni yritti päästä paikalliselle mansikkatilalle töihin niin sieltä ilmoitettiin jo paljon aikaisemmin etukäteen että heille tulee tietty ryhmä ulkomailta ei suomalaisia palkattu kun sinne oli järjestetty jo ulkomaalaiset

palkanmaksua takaisin yrittäjälle että säästetään tätähän on tapahtunut paljon että ulkomaalainen työnantaja kutsuu ulkomaalaisia työntekijöitä palkkaa heidät ja ottaa osan palkasta esimerkiksi vuokranmaksuna vasta oli juttua siitäkin kuinka piti työnantajan asunnossa asua että sai sen työpaikan ja maksaa ylisuurta vuokraa että palautettiin tämä raha takaisin arvoisat ministerit miksi on menty tähän näin että yrityksellä ei ei enää ole varaa maksaa oikeata palkkaa suomalaisellekin työntekijälle

värderade talman monella alalla tässä maassa on työvoimapula ja itse sain viimeksi eilen tällaisen sähköpostin meillä on kaalitila ja käytämme paljon ulkomaalaista työvoimaa koska valitettavasti suomalaisia ei ole hakenut näihin töihin työntekijöitä

arvoisa puhemies ruotsissa työelämään on saatu paljon lisää joustavuutta ja tasa arvoa perhevapaajärjestelmällä joka kannustaa yrityksiä patistamaan myös isiä jäämään perhevapaita viettämään ja kannustaa myös käyttämään vapaita joustavasti aina lapsen ensimmäisen vuosikymmenen ajan

suomessa vain noin yhdeksän prosenttia ja tämä uudistus tulee olemaan tarpeellinen niin vapaiden vieton kuin myös vapaiden rahoituksen kannalta jotta saamme kaikki työnantajat osallistumaan kustannuksiin tasaisemmin milloin saamme tämän uudistuksen eduskuntaan
arvoisa

herra puhemies ministeri harakka ette varmaan ylläty kun totean että suhtaudun varsin varauksellisesti näihin teidän toimiinne työllisyysongelman ratkaisemiseksi olette esittäneet tukityöllistämistä

osatyökykyisten työllistämistä ja niin edelleen ne ovat sinänsä hyviä asioita ja kannatan kyllä niitä siitä ei ole kysymys mutta täysin riittämättömiä siihen nähden mikä on tarve tällä hetkellä me tarvitsemme lisää työpaikkoja nimenomaan avoimelle sektorille me tarvitsemme yrityksille rohkeutta palkata me tarvitsemme ihmisille motivaatiota mennä töihin ja siihen kysymykseen näihin kysymyksiin te ette ole ottaneet kantaa ettekä myöskään mielestäni antaneet osviittaa siitä että teillä tällaisia suunnitelmia edes olisi kysynkin nyt kun näitä keinoja kuitenkin työllistämisen lisäämiseksi on keksitty pilvin pimein ja jopa teidän omassa ministeriössänne teollisuus ja elinkeinoministeriössä on julkaistu raportti uudistuva työ ja yrittäjyys visioista toteutukseen noin vuosi sitten siellä listataan neljäkymmentäviisi konkreettista keinoa joilla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja saadaan lisää työpaikkoja miksi nämä eivät ole teillä

puhemies viime hallitus teki työvoimapalvelujen kuntakokeilun niin kovalla tohinalla että tutkijat unohdettiin matkasta mukaan ja niin meillä ei tällä hetkellä ole kunnollisia tuloksia tästä kokeilusta järkyttävintä tässä on että sitä edellinen hallitus teki samoin eli meillä on nyt kahdeksan vuotta kokeiltu työvoimapalveluja kunnissa ilman että kertaakaan sitä olisi tehty tutkimusperustaisesti minä olen erittäin tyytyväinen siitä että laiva tällä hetkellä menee oikeaan suuntaan ja menee sinne ihan hyvää vauhtia mutta minun huoleni on että kun kuntakokeilut käynnistetään jälleen kovalla tohinalla niin ei kai käy niin että me seuraavat neljä vuottakin kokeilemme ilman että kirjaisimme tuloksia näistä kokeiluista toivon että tällä kertaa toimittaisiin viisaammin
arvoisa herra puhemies oppositio on kipuillut täällä hallituksen työllisyystoimien kanssa ja ja voin kertoa teille koska kertaus on opintojen äiti mitä tämä hallitus on tekemässä palkkatuen määrää nostetaan ja sitä kehitetään jatkossa sen pitäisi olla kaikille jo selvä tässä salissa kuntakokeilu jonka viime hallitus lakkautti on taas totta malli palautetaan ja se laajenee ja tutkijat otetaan mukaan tähän koska kokeiluissahan on aina tavoitteena se että kerätään tietoa työttömiä ei jätetä oman onnensa nojaan jatkossa vaan kasvokkain tapahtuva palvelu on jatkossa resurssilisäysten johdosta paremmin saatavilla te palveluissa rekrytuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen on totta ja sosiaaliturvan uudistamisen myötä työn vastaanottaminen helpottuu tässä vain viisi toimenpidettä niistä kahdestakymmenestäviidestä joita ministeriössä työstetään ja haluan kertoa tähän puheenvuoron loppuun sen palautteen jota kansalaisilta eilen sain

arvoisa puhemies ministeri kulmuni piti jo edellisellä puhejaksolla hyvän puheenvuoron kohtaanto ongelmasta ja voin kertoa täällä äsken käytettiin perussuomalaisten edustajan puolesta puheenvuoro siitä että hänen tyttärensä ei päässyt marjatilalle töihin että olen kiertänyt koko kesän ja syksyn omassa maakunnassani eri yrityksiä

joten onko teidän ohjeenne sitten että pankaa lappu luukulle pankaa silmät kiinni mielummin kuin ottakaa työntekijöitä ulkomailta sama pätee marjatiloihin sama pätee it yrityksiin minä haluan että vastaatte suomalaisille yrittäjille pannaanko lappu luukulle vai otetaanko pätevää työvoimaa ulkomailta

herra puhemies tämä hämmästytti perussuomalaisia kun keskustan ministeri tosiaan julisti että mansikoita ei poimita ilman ulkomaalaisia ja nyt näköjään näyttää siltä että koko keskustan eduskuntaryhmä on tosiaan tällä linjalla jos meillä on meillä on suomessa yli puoli miljoonaa hyvät keskustalaiset yli puoli miljoonaa työnhakijaa ja meillä on parisataatuhatta työtöntä niin kysymyksen pitäisi kuulua miksi tästä työttömien joukosta näiden työnhakijoiden joukosta ette halua etsiä sinne marjanpoimijoita olen itsekin ollut tuollaisella marjanpoimintaoperaatiolla yhden kesän en tosin nyt kansanedustajana mutta vähän nuorempana tässä tässä saa sen vaikutuksen että keskusta olette menneet politiikassanne aivan kokoomuslaiselle tällaiselle matalapalkkatyövoiman houkuttelulinjalle se on ihan järkevää että näitä supercell työntekijöitä it alan työntekijöitä voi houkutella suomeen ja niitähän tulee ja laki on jo kunnossa mutta entä nämä somalit afgaanit irakilaiset eivät he sinne marjanpoimijoiksi

arvoisa puhemies talouden rattaiden pyörimisessä keskeisintä on että yrityksiä on jo eri puolilla maata ja nämä yritykset palkkaavat työntekijöitä siinä mielessä onkin onkin erinomaista tässäkin hallituksen esityksessä että palkkatukeen laitetaan lisää paukkuja että näitä näitä työntekijöitä löytyy myös näihin pieniin yrityksiin erittäin hyvä on myös tämä alueellinen kuljetustuki kiitos siitä ministeri kulmunille se mahdollistaa sen että myös kauempana markkinoilta olevat yritykset voivat toimia ja sitä kautta ne voivat saada niitä tuotteitaan vietyä markkinoille kysyisin sitten tästä biokaasuohjelmasta mahdollistaahan tämä biokaasuohjelma myös sen että erittäin pienetkin biokaasuyksiköt pystyvät toimimaan hajautetusti eri puolilla maakuntia

arvoisa puhemies tässä edustaja taimela kuvasi muutamia osia harakan työllisyystoimista julkistamasta kahdennenkymmenennenviidennen kohdan listasta ja haukkui kokoomusta ja ehdotan seuraavaa ei tästä kannata täällä kinata vaan

pyydän hakemaan edes muutaman sellaisen asiantuntijan joka sanoo että ne toimet jotka hallitus on konkreettisesti linjannut tuottavat enemmän työpaikkoja kuin kokoomuksen kuudennentoista kohdan ohjelma jossa riippumattomien asiantuntijoiden viitteiden perusteella on työllisyysvaikutus kolmannessakymmenennessätuhannennessa

on varmasti myönteistä kysyisin tässä ministeri harakalta kun samaan aikaan pyritte keventämään byrokratiaa ja aikaistamaan maksatuksia mikä on yrittäjien kannalta ymmärrettävä tavoite ja samaan aikaan sitomaan selvästi palkkatuen oppisopimuskoulutukseen ja pitkän aikavälin vaikuttavuuteen niin miten nämä ovat yhdistettävissä että byrokratia kevenee ja saa netistä palkkatuen itselleen yrittäjä mutta sitoumukset olisivat pitkäjänteisiä

pitää kiittää hallitusta ja työministeri harakkaa monien työttömien puolesta siitä että aktiivimalli viimein perutaan se on ollut erittäin kohtuuton monille työttömille ja ja tiputtanut heitä uusiin tuloloukkuihin ja tämä on ollut tärkeä viesti ja kiitoksen paikka ja haluan sen tässä teille osoittaa lisäksi mielestäni on tärkeätä että olette harakka tuonut esille nimenomaan osatyökykyiset ihmiset vammaiset ja muut joita tarvitaan tässä työllisyysasteen nostossa ja se on tärkeää että nimenomaan te te olette tuonut sitä esille ja nostanut työkykyä ja terveyskysymyksiä työllisyysasteen nostamiseksi koska me tiedämme että me tarvitsemme näitä keinoja että saavutamme haluan siitä myös kiittää vielä lopuksi näihin kuntakokeiluihin meillä pirkanmaalla on ollut hyvä kuntakokeilu ja toivotaan että se saadaan jatkoon ja laajennetaan nythän te olette linjannut että koko suomeen laajennetaan näitä ja näitä vahvistetaan ja tämä on äärettömän hyvä viesti sen haluaisin sanoa että esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan säännöt pitää kuitenkin katsoa tässä kokonaisuudessa ja toivoisin että kommentoisitte niitä

arvoisa puhemies minusta työllisyysohjelma minkä ministeri harakka on tukijoukkojensa kanssa rakentanut on hyvä ja monipuolinen itse olen tehnyt töitä näitten pitkäaikaistyöttömien kanssa yhdeksänkymmentä luvun lamasta asti ja mitä siellä tarvitsee tehdä ja minusta tässä on niitä kohteita mitä pitää olla työttömyys on semmoinen tilanne että etenkin kun meillä on aloja missä työpaikat ja työntekijät eivät työtön ei ole pystynyt hakemaan töitä itselleen eikä saa töitä kun meillä oli aktiivimalli se vielä mahdollisesti leikkasi

minusta on hyvä asia että se aktiivimalli myös puretaan siinä mutta haluaisin vielä kysyä ministeriltä kun edellisellä hallituksella jäi satoja miljoonia euroja käyttämättä työllisyysmäärärahoista niin eihän tämä ole se säästömomentti missä säästetään vaan pyritään käyttämään kaikki rahat että saadaan ihmiset työllistettyä

tässä pyysin puheenvuoron arvoisat edustajat kiittääkseni teitä näistä kysymyksistä ja ajattelin että nyt tässä vaiheessa tämän keskustelun ylläpitämiseksi on hyvä hyvä yrittää purkaa tätä sumaa edustaja ranne aloitti ja totean että työ ja elinkeinopalveluiden kehittäminen on viime vuosinahan on käynyt niin että resurssit ovat vähentyneet vähentyneet samaan aikaan kun vaatimukset ovat kasvaneet ja nyt tämä suunta muuttuu työ ja elinkeinopalveluihin satsataan lisää se tarkoittaa paitsi sitä että on lisää käsiä tekemässä myös sitä että tämä kuntakokeilu mahdollistaa sen että kun iso osa monialaista työtä vaativista asiakkaista siirtyy kuntien asiakkaiksi niin silloin voidaan voidaan pyrkiä siihen että nämä te asiantuntijat voivat käyttää sitä osaamistaan nimenomaan myöskin yritysten ja työnvälityksen hyväksi meillä on tässä kaksi kirjainta mitkä aina pitää muistaa on t ja e ja se että olemme myös työnantajien palveluksessa edustaja pirttilahti kysyi kohtaannosta siihen on nyt ensi hätään muistaakseni neljä tai viiden miljoonan euron kysyntälähtöinen yritysten yritysten tarpeista kumpuava määräraha mutta ministeri anderssonin kanssa olemme tekemässä laajempaa yhteistyötä saadaksemme työvoiman tarpeen ennakoinnin kuntoon edustaja filatov oli yksi monista jotka kysyivät tästä kuntakokeilusta tämä on siis ensimmäinen vaihe jossa jossa tavoitellaan sitä että olisi hallittu siirtymä tämä on iso uudistus kaikkialla suomessa te toimistoista tietty määrä asiakkaista siirtyisi kuntien edustaja kontula todellakin tarkoitus on se että nyt tutkimusasetelmat ja vaikuttavuusarviot ovat kunnossa sillä tavoin että saamme varman tiedon siitä vakinaistetaanko tällainen menettely ja laajennetaanko sitä kaikkiin kuntiin hyvien ja oikeansuuntaisten toimien johdattamana yksi näistä isoista kysymyksistä on mihin edustajat filatov ja nurminen kiinnittivät huomiota kuntouttavan työtoiminnan tilanne kunnollisen tutkimuksen ja vaikuttavuusarvioinnin tehtävä on ohjata myöskin sellaiseen käytäntöön että kunnat eivät käyttäisi tätä kokeilua rahansäästökeinona tapana siirtää mahdollisimman paljon asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan mutta kuntouttava työtoiminta ei saa olla mikään umpikuja täytyy olla polku joka johtaa kohti työmarkkinoita silloin yksi askel voisi olla tämä järjestöjen palkkatuki edustaja mykkäselle totean että että palkkatukeen on siis kaikilla tasoilla tarkoitus liittää osaamisenkartoituselementti niin että sen jakson lopuksi on tiedettävissä millä tavalla se osaaminen on lisääntynyt

jo yksin palkkatuella saavutetaan tavoitteet sttkn pääekonomistin mukaan

jos suomi yltää pohjoismaiselle tasolle palkkatuessa on saavutettavissa neljäkymmentäneljätuhatta työpaikkaa
arvoisat edustajat kun ministerillä on puheenvuoro niin suhtaudutaan kunnioittaen ministeri kulmuni

vastaan tässä esille tulleisiin kysymyksiin ja aloitan edustaja sankelon kysymyksestä kansainvälisen kasvun ja viennin edistämisestä kaiken kaikkiaan jos miettii business finlandin määrärahoja niin tällä vaalikaudella ne tulevat siis pysyvästi nousemaan kaksisataa miljoonaa

pysyviä määrärahalisäyksiä yli neljäkymmentä miljoonaa ja sitten myös niitä määräaikaisia lisäyksiä yhdeksänkymmentäkuusi miljoonaa niillä pyritään nimenomaan vastaamaan niihin kysymyksiin joita esille nostitte tarkoituksena on tosiaan vuoden loppuun mennessä tehdä kansainvälisen kasvun ja viennin ohjelma jonka kautta pitäisi pystyä paitsi löytämään vastauksia oleskelulupaprosessien tehostamiseen kansainvälisen rekrytoinnin toimintamalleihin ja lisäämään resursseja kansainvälisten osaajien myös käynnistämään pk yrityksille kansainvälisen kasvun ohjelma sitten täällä kyseenalaistettiin sitä tarvetta mikä ihan tavallisissa yrityksissä ympäri suomen tällä hetkellä on työvoiman saatavuuden suhteen se on vain nykytila tykkää siitä tai ei tällä hetkellä ongelma on se että meidän lupaprosessimme saattavat viedä

tärkeä saada tehtyä tietenkin kaiken kaikkiaan ongelmana on myös se että esimerkiksi kainuun kaltaisessa maakunnassa ensi vuosikymmenellä tulee loppumaan työntekijät jos ei tätä pystytä jotenkin ratkaisemaan ja se ongelma on siis olemassa olevissa yrityksissä tällä hetkellä joten kyllä uskoisin että

ja elinkeinoministeriölle tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoitus tulla yrittäjyysstrategia jossa totta kai siinä edellisessä selvityksessä nostettuja asioita tullaan käsittelemään lisäksi ehkä haluaisin vielä nostaa esille business finlandin osalta sen kun edustaja pirttilahden toimesta kysyttiin näistä toimintamalleista että voiko siellä olla muita kuin osakeyhtiöitä tietenkin ne rahoitusmuodot tähtäävät nimenomaan kansainvälisille kasvaville kasvuhakuisille markkinoille ajattelen että sitten yksinyrittäjien mikroyrittäjien osalta esimerkiksi pk yritysten rekrytukikokeilut ovat ehkä siihen kasvuun lopuksi vielä edustaja pylväs kysyi juuri viime viikolla on laitettu liikkeelle asiantuntijatyöryhmä jonka täytyy vuodenvaihteeseen mennessä sitten selvittää ne lainsäädännössä vaadittavat toimenpiteet ja nimenomaan hajautettu biokaasuntuotanto on siellä yhtenä

arvoisa puhemies koska perussuomalaiset lähtevät siitä että huolehditaan kotimaisesta työllisyydestä niin täällä kysyttiin keinoja täällä palkkatukeen nyt esimerkiksi ollaan laittamassa rahaa voitaisiinko laittaa tämä palkkatuki siten että edellytetään yritykseltä ensisijaisesti työttömän kotimaisen palkkaamista sinne yrityksillehän se tuki tulisi ja annetaan muuttoavustusta jos marjanpoimintaan koska minä uskon että kysymyksessä on hyvin paljon se että se saatava palkka on niin matala vaikka ulkomailta kannattaakin lähteä tänne

tietysti jos ei kiinnosta kotimainen työ ymmärrän tämän jos miettii että me laitamme kuitenkin kotoutuskoulutukseen kuusikymmentä miljoonaa ja täällä

eteenpäin pakolaisten kulut tulkkauksesta ynnä muusta kaksisataa miljoonaa niin kun puhutaan näistä asioista siis miljarditolkulla menee rahaa

kyllä täytyy ihmetellä opposition tilannekuvaa ja vastauksia siihen kuten täällä salissa on moneen kertaan kuultu niin näitten maailmantalouden ja maailmankaupan haasteiden lisäksi meillä on ihan kotoperäisiä haasteita tämä osaavan työvoiman on aivan todellinen ja polttava esimerkiksi kotimaakunnassani satakunnassa kyse ei todellakaan ole pelkästään siitä että meillä on pulaa marjanpoimijoista joista on pula vaan meillä on pula laajasti esimerkiksi teknologiateollisuuden osaajista metallimiehistä robotiikan automaatioalan osaajista energiatekniikan osaajista näin vain muutamia esimerkkejä mainitakseni

arvoisa puhemies sama tilannekuva ja huoli tästä osaavasta työvoimasta on myös meillä kokoomuksessa myös meillä kokoomuksessa viime hallituskaudella lisättiin lisätalousarvioissa ja budjetissa merkittävästi rahaa siis kymmeniä miljoonia kertyen lopulta sadoiksi miljooniksi nimenomaan muuntokoulutukseen ja täydennyskoulutukseen semmoiseen nopeavaikutteiseen osaavan työvoiman saatavuuden varmistavaan koulutukseen ja nämä puuttuvat nyt hallituksen budjetista olisin kysynyt olisiko tälle asialle mahdollista tehdä jotain ministeri kulmuni jaan myöskin huolen suomen hitaasta kasvusta ja uudistumiskyvystä on hyvä että business finlandin rahoitukseen tulee joitain lisäyksiä mutta se mikä huolestuttaa on suoraan hallituksen omasta budjettikirjasta jossa kerrotaan hyvin että yksityisen ja julkisen sektorin tk menot kasvoivat vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattakahdeksantoista usean vuoden ajan mutta nyt hallitus esittää että tk intensiteetti pysyy samalla tasolla vuonna ei ole tulossa lisää vaikka yhdessä on sovittu neljän prosentin bkt tavoitteesta tutkimus kehitys

ja innovaatiomenoihin se mikä pisti aivan erityisesti silmään kun puhutaan korkeasta osaamisesta on se minkä takia ensi vuoden budjetissa leikataan suomen akatemialta eli suomalaiselta tieteeltä kolmekymmentäyksi miljoonaa euroa
arvoisa puhemies pidän siitä että hallituksen ja erityisesti työministerin suhtautuminen työttömiin on arvostavaa suhtautuminen varsinkin pitkäaikaistyöttömiin osa aikatyökykyisiin on arvostavaa haetaan yksilöllisiä ratkaisuja ja palveluihin laajempaa osaamista ja sitä todella tarvitaan työttömien juoksuttaminen luukulta toiselle on nyt päättymässä ja siitä pyritään irtautumaan kokonaan toivon että kunnille todella tulee tukea työllistämiseen koska kunnillahan on paras tietous alueen työpaikoista ja myös työttömistä työnhakijoista onko jäänyt

joka ei nyt mahtunut tähän talousarvioesitykseen ja jonka olisitte halunnut tähän sisällyttää sitten tästä työvoimapulasta minua ihmetyttää kun perussuomalaiset taitaa olla suomenmaassa ainut ryhmä joka ei ymmärrä sitä että marjateollisuuteen tiloille ei kerta kaikkiaan ole ainakaan kahteenkymmeneen vuoteen ollut suomalaisia työntekijöitä kantasuomalaisia tarjolla

otetaanko alle kuusitoista vuotiaita töihin sinne mansikkatilalle nuorille pitäisi antaa mahdollisuuksia perussuomalaiset tekivät espoossa valtuustoaloitteen jolla kesäsetelin ikärajaa laskettiin elikkä yhä nuoremmat pystyvät ottamaan pieniä työrupeamia erittäin tärkeitä asioita mutta täällä puhutaan ulkomaalaisen työvoiman saamisesta ja osaajapulasta sehän on koulutuspolitiikkaa eli meidän täytyy kiireesti ruveta suomessa kouluttamaan ihmisiä niille aloille mistä puuttuu työntekijöitä ja osaajia ja myös kohdentaa sinne koulutukseen nostaisin yrittäjäbarometrin vuodelta kaksituhattayhdeksäntoista vielä esille kun kysyttiin suomalaisilta yrittäjiltä halukkuutta palkata muun muassa ulkomaalaista työvoimaa niin kuusikymmentäkahdeksan prosenttia pääkaupunkiseudun yrittäjistä vastasi että heillä ei ole halukkuutta ja muualla suomessa seitsemänkymmentäviisi prosenttia kysyisin ministeriltä oletteko tutustunut tähän ja mitä tähän vastaatte miten tämä koulutuspoliittinen kysymys sitten että miten me saamme hitsarit levysepät muurarit rakentajat metallimiehet kyllä niitä löytyy kun koulutetaan

kokoomuksen energiapoliittiset linjaukset te tässä debatissa jo aikaisemmin toistitte useasta suusta että te haluatte nopeita muutoksia turpeen verotukseen ja ajaa turvetuotannon ja turpeen käytön alas mitä tämä tarkoittaisi se tarkoittaisi sitä että ajojärjestys muuttuisi kivihiilestä tulisi ensikädessä edullisempi polttoaine kuin mitä turve on se tulisi ajamaan polttoon ainespuuta sitä metsäteollisuuden tarvitsemaa puuta ja tulisi tuomaan alempiasteisia jakeita ja myös puuta

mukaan kunnissa kun uusia polttojärjestelmiä kaukolämpöön tuotetaan ja siihen että turveteollisuus pystyy tekemään jatkojalosteita kuten biohiiltä ja ja kasvualustoja jos ette minua usko niin uskokaa edustaja sankeloa siellä teidän omassa porukassanne

estradilta niin huolehdimme siitä että näitten muitten polttoaineiden osalta on riittävän pitkä siirtymäaika jonka aikana voidaan esimerkiksi teollisuuden osalta tehdä uusia tuotteita en usko että tästä niin kuin suurta epäselvyyttä on mutta yhdestä asiasta arvoisa puhemies on hieman epäilystä nimittäin mikä on hallituksen sisäinen tilanne kotimaiseen energiaan liittyvissä keskusteluissa ja minä voisin kysyä tässä samalla vihreiden edustajilta mikä on teidän mielestänne hallituksen linja liittyen kotimaiseen energiaan esimerkiksi edustaja hassi voi vastata tähän

hiilineutraalisuus kaksituhattakolmekymmentäviisi on tämän hallituksen iso tehtävä ja turpeen osalta hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset turpeen käyttö vähintään puolitetaan kaksituhattakolmekymmentä mennessä seuraavalla vuosikymmenellä turpeen käyttö käytännössä tiettyjä erityistapauksia lukuun ottamatta loppuu ja ensi kesän budjettiriiheen mennessä valmistellaan verouudistus jonka jonka avulla muun muassa varmistetaan että nämä tavoitteet toteutuvat nyt on ymmärrettävä meidän ihan kaikkien aivan riippumatta siitä olemmeko hallituksessa vai oppositiossa että ilmastonmuutoksen hillintä on niin suuri tehtävä että kaiken talouspolitiikan kaiken teollisuuspolitiikan kaiken työllisyyspolitiikan ja kaiken liikennepolitiikan on oltava myös ilmastopolitiikkaa tästä eteenpäin

me olemme tässä talossa tehneet jo monta päätöstä siitä että arvokkaimpia puujakeita kuitupuuta ja tukkipuuta ei saa polttaa ja jos me nyt tänä päivänä lopettaisimme turpeenpolton se johtaisi siihen että kaksikymmentäviisi miljoonaa kuutiota haketta pitäisi teidän jostakin etsiä mistä te löydätte sitä ei ole missään otatteko te sen riskin että tuodaan ulkomailta haketta tuolta jostakin etelämpää jolloin tulee valtava hyönteistuhoriski muistakaa että kanadan kalliovuorilta brittiläisestä kolumbiasta miljoonia hehtaareja metsää tuhoutui pelkästään sen takia kun tuotiin sinne semmoisia tuntemattomia hyttysiä jotka söivät kaikki metsät ei jäänyt paljon mitään ja kolmantena asiana arvoisa puhemies kun energiasta puhutaan niin pitää muistaa se että jos tässä maassa ei kannetttaisi huoltovarmuudesta huolta ja

arvoisa puhemies tässä on hyvää keskustelua työttömyyden hoidosta ja itselläni siitä on ikävä kyllä kokemusta tuolta keväältä äärimmäisen tyytyväinen olen siihen että te toimistolle tulee lisää resursseja se on äärimmäisen tärkeää että työtön oikeasti kohdataan itse sain olla muutaman vuoden kyllä hyvin rauhassa mutta toki osoitin aktiivisuuteni muilla tavoin myös tähän palkkatukeen suhtaudun kyllä

hyvin myönteisesti sillä voidaan auttaa mahdollisesti myös sitä yksinyrittäjää joka pelkää ensimmäisen työntekijän palkkaamista ja tietysti on loistavaa kun aktiivimallileikkuri poistuu sitten edelleen tähän kuntakokeiluun tiedän että kunnat haluaisivat ottaa työllisyyden hoidon vielä paljon vahvemmin itselleen nyt se kokeilu onneksi lähtee käyntiin mutta paljon odotetaan että lähtisi maakunnissa myös näitten keskuskaupunkien ulkopuolelle tämä kokeilu laajentumaan mikä tämä aika taulu on kunnissa kuitenkin tiedetään työttömien tilanne paremmin ja haluttaisiin siihen puuttua

arvoisa puhemies

ajattelin käyttää puheenvuoron kohdistuen lähinnä tuolle työministeri harakalle kun meillä on käynnissä samalla ja nyt puhutaan työllisyydestä ja myöskin siitä mistä löytyy työntekijöitä tuonne hoitoalalle niin semmoinen omakohtainen kokemus tapauksesta jota olen valitettavan läheltä seurannut on semmoinen hoitoalalle suuntautunut henkilö joka sydämestään semmoisen hoivavietin vallassa ehkä ja suuntautuu siihen ja opiskelee siitä ammatin itsellensä tämän jälkeen hän menee töihin ja hän siellä vielä tekee sydämellään töitä mutta nyt tämän hoitajamitoituksen ollessa puutteellinen hänen hänen syliinsä on kaatunut niin paljon tästä seuraa se että hän siirtyy muualle töihin johonkin tehdastyöhön jota voi tehdä ilman koulutusta onko teillä mahdollisuus tutkia työllistääksenne

arvoisa puhemies minulla on kolme täsmällistä kysymystä ministereille ensinnäkin ollaanko todella toteuttamassa tieteellisesti validi satunnainen kuntakokeilu kunnat näyttävät kaikki iloitsevan siitä että he työllisyyskokeiluun pääsevät mutta jos sillä pitää olla tieteellistä näyttöä niin silloinhan ne kunnat pitää arpoa kertokaapa tästä toinen kysymys hallitusohjelmassa sanotaan että aktiivimallin lopettamisesta päätetään kun vastaavista työllisyystoimista on päätetty voimassa oleva arvio aktiivimallin työllisyysvaikutuksista on viisituhatta viiva kaksitoistatuhatta henkilötyövuotta mitkä ovat ne tutkijavetoisesti vahvistetut toimet jotka tuottavat vastaavat viisituhatta viiva kaksitoistatuhatta henkilötyövuotta ja lopuksi ministeri harakka ettekö anna yliampuvan kuvan palkkatuen vaikutuksista se lisääntyy budjettikirjan mukaan kahdellakymmenellä miljoonalla

arvoisa puhemies olen itse pohjois karjalan sosiaaliturvayhdistyksessä yhden työllisyyshankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana ja meillä on erittäin hyviä ja vaikuttavia tuloksia esimerkiksi työhön valmennuksesta ja työn etsinnästä tiiviissä yhteistyössä kanssamme toimii myös työllisyyden asiakasraati joka koostuu aktiivisista pitkiäkin työttömyysjaksoja läpi eläneistä tai parasta aikaa työttömistä henkilöistä ja heidän terveisensä tähän keskusteluun kuuluu seuraavasti siis tämä on nyt suora lainaus jonka sieltä sain työllisyyspalveluissa tapahtuneista muutoksista viime vuosina olemme huolissamme sähköiset palvelut ovat tätä päivää mutta kaikille ne eivät sovi erityisesti kun työttömyys pitkittyy ihminen kaipaa henkilökohtaista tukea tulevaisuuden suunnitteluun viime vuosien työllisyyspolitiikassa kohtaamiselle ei ole ollut aina tilaisuuksia minkälaisessa yhteiskunnassa elämme jos meidän täytyy haaveilla kasvotusten kohtaamisesta mitä ministeri harakka vastaatte näille raatilaisille

arvoisa puhemies työllisyysasteen nosto on ehdottomasti tavoite joka yhdistää koko eduskuntaa yli hallitus oppositio rajojen ja ministerit ovatkin luetelleet täällä tänään joitakin toimia sen toteuttamiseksi mutta toisaalta tämä seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen saavuttaminen ei ole tulossa ainakaan helpommaksi muun muassa hallituksen toimenpiteisiin sisältyvien kotitalousvähennyksen yhdeksänkymmenenkahden miljoonan leikkauksen sekä työssäkäyntiä vaikeuttavan miljoonan euron polttoaineverotuksen korotuksen myötä näitä esityksiä hallituksen olisikin syytä harkita vakavasti uudelleen arvoisa puhemies varsinkin hallituspuolueiden taholta on tänäänkin esitetty täällä salissa voimakkaita vaatimuksia ulkomaisen työvoiman lisäämiseksi suomessa ja vedottu osaajapulaan tietyillä aloilla mutta muistettakoon nyt kuitenkin että esimerkiksi erityisasiantuntijoiden osalta ei nykyäänkään sovelleta saatavuusharkintaa ja olisikin ehdottomasti tärkeää että ennen kaikkea panostettaisiin suomalaisten nuorten ja työttömien koulutukseen
koulutukseen arvoisa herra puhemies tässä edustaja juvonen viittasi tähän tutkimukseen jossa todettiin että yritykset eivät ole kiinnostuneita ulkomaisesta työvoimasta mutta entäs sitten kun on pakko vierailin vastikään keskisuomalaisessa metallialan yrityksessä jossa viesti oli se että kun on insinöörin paikka auki tulee kolmekymmentä hakemusta kun on koneistajan paikka auki tulee yksi tai kaksi hakemusta ja siltikään kukaan näistä hakijoista ei tule töihin siinä tilanteessa jos halutaan kasvattaa yrityksen toimintaa suomessa siellä maakunnassa vieläpä maaseudulla

tässä yrityksessä maksetaan koneistajalle tesiä korkeampaa palkkaa mutta sekään ei auta siihen työvoiman saatavuuteen mitä tulee tähän työvoimakokeiluun siitä kiitos ministeri harakalle että tosiaan se nyt on ulotettu ulotettu kaikenlaisiin kuntiin tämä varsinkin on nähty seutukaupungeissa ongelmana kun silloin aikanaan kataisen hallitus lakkautti te toimistot monista seutukaupungeista on hyvä että luodaan nyt uusia käytänteitä ja palveluita palveluita siihen että työntekijä ja työnantaja kohtaavat entistä paremmin
edustaja kankaanniemen vastata
ministeri harakka teidän ovellanne on kaksisataakolmekymmentäkaksituhattakuusisataa työtöntä työnhakijaa eli he ovat ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi ja ovat kaiken järjen mukaan työhalukkaita kuitenkin täällä vaaditaan että ulkomailta pitää ottaa ihmisiä töihin suomalaisiin yrityksiin ja näihin työpaikkoihin mikä on nyt se peruste että nämä suomalaiset työntekijät työttömät työnhakijat ilmoittautuvat aktiivisesti hakijoiksi mutta eivät ota vastaan ja onko heille hallituksen viesti todella emme ota teitä vaan kutsumme ulkomailta työntekijöitä sellaisiin töihin joihin eivät koulutuksen vaatimukset ole kovin korkeat ja joihin meille varmasti löytyy koulutusmahdollisuuksia toinen kysymys olisi ministeri ministeri kulmunille tuottavuudesta mikä on aineettomien investointien kohtelu tässä tuottavuuden nostamisessa ja toimenpiteissä

arvoisa puhemies suomessa on todellakin iso kohtaanto ongelma työttömien ja avoimien työpaikkojen kohdalla se on tosiasia mutta kun me keskustelemme työllisyydestä niin samalla tulee myöskin keskustella yrittäjyydestä sillä tosiasia on että tulevaisuudessa iso osa työpaikoista tulee perustumaan pk yrityksiin ja sen takia yrittäjyyden edellytyksiä tulee parantaa itse toivon että työllistämisen esteitä puretaan jatkossa nimenomaan lupabyrokratiaa puretaan ja koko suomi otetaan siinä huomioon koko suomi on mahdollisuuksien maa samalla myöskin haluaisin että esimerkiksi ministeri harakka kertoisi hieman miten harmaan talouden torjuntaa pyritään viemään eteenpäin se on ollut iso kysymys myöskin viime kaudella ja edellisellä eduskuntakaudella

herra puhemies tärkeä aihe ja meitä kaikkia yhdistävä niin kuin tässä keskustelussakin on huomattu työttömyys on yhteinen ongelma ja ne ratkaisut ovat pitkälti yhteisiä minä olen itse saanut työskennellä ennen eduskuntauraa pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten ihmisten kanssa tarjoamalla työllisyyspalveluita olen ilolla huomannut sen että tämä hallitus otti tämän piiskalinjan jälkeen käyttöön aktiiviset toimet ja ja räätälöidyt toimet koska myös työttömyyden polut henkilötasolla ovat hyvin eritapaisia ja erityyppisiä niin on luontevaa että siellä on myös yksilön yksilön tilanteen paremmin huomioivia ratkaisuja kuitenkin meillä on myös kohtaanto ongelmat työttömyyden lisäksi toinen iso ongelma on kohtaanto ongelma olisin kysynyt ministeriltä onko näiden kohtaanto ongelmien ratkaisuksi etsitty nyt aktiivisesti näitä muunto ja täsmäkoulutuksia ja millä tavalla yhteistyö näiden muunto ja täsmäkoulutusten osalta hallituksen sisällä on suunniteltu toimitettavaksi yhdessä vaikkapa opetusministerin kanssa

puhemies täällä kun tätä keskustelua kuuntelee niin me puhumme paljon työttömistä ja ja työelämän ulkopuolella olevista ihmisistä itse toivoisin että heistä myös joku olisi täällä kertomassa sillä me olemme niitä etuoikeutettuja joilla on tällä hetkellä työtehtävä eikä huolta siitä saako huomenna mennä töihin tai löytyykö itselle sopiva haluaisin kuitenkin kiittää hallitusta siitä että tämä hallitus ei kohtele näitä työttömiä yhtenä joukkona vaan ymmärtää että se koostuu ihmisistä joilla on erilainen elämäntarina erilainen elämäntilanne ja erilaiset syyt olla työelämän ulkopuolella tai työttömänä ja ne syyt eivät aina todellakaan ole yksilöstä kiinni vaikka haluaisi olla ahkera se ei ole aina mahdollista haluaisin kiittää hallitusta siitä että se panostaa te palveluihin niin että ihmisellä on oikeasti mahdollisuus saada henkilökohtaista palvelua toivon että siitä myös pidetään kiinni että ne rahat oikeasti menevät sen työn ja resurssien laadun lisäämiseen annetaan paljon myös ymmärtää että tämä hallitus on unohtanut yrittäjät itsekin yrittäjätaustaisena olen kyllä eri mieltä on erittäin hienoa että tämä hallitus esimerkiksi käynnistää tämmöisen rekrytointikokeilun se on tutkimustenkin mukaan tärkeä asia kysyisin kuitenkin mitä tämä yrittäjyysstrategia käytännössä tarkoittaa siihen pyytäisin tarkennusta ministereiltä kiitos

tästä palkkatuesta on aina vertailtu siihen että ruotsissa ruotsissa tämä palkkatuki on purrut totta kai se puree kun maksetaan sata prosenttia palkasta ja palkasta se on paljon helpompi työllistää työllistää silloin kun on melkein koko palkka maksettuna mikä tämä suomen malli tulee olemaan minä en usko siihen kolmeenkymmeneen prosenttiin että se riittää

arvoisa herra puhemies tässä ote arjesta salli päätti olla ahkera suomalainen yksinhuoltajaäiti ja mennä töihin sai osa aikaisesta työstä noin tuhatkaksisataa euroa kuussa kaikki tuet romahtivat ja nettotulot puolittuivat ja nyt salli itkee kotona ja manaa tätä yhteiskuntaa vannoo ettei enää mene töihin koko loppuelämänsä aikana nyt sitten menee leipäjonoon hakemaan lapsille ruokaa mahtavaa työministeri kysyisin että milloin nämä loukut poistetaan

jotka haluavat olla vastuullisia mennä töihin tämä järjestelmä ei olisi ikään kuin heidän suurin vastustajansa milloin näihin asioihin ihan oikeasti puututaan sitten kyllä haluaisin tietää että kun teillä on kirjaus tästä paikallisen sopimisen lisäämisestä niin mitä se käytännössä tarkoittaa

puhemies tuo edustaja laukkasen puhe näistä kannustinloukuista oli aika pysäyttävä ja nämä todellakin pitäisi pystyä poistamaan sillä on niin että sellainen henkilö joka on joskus tällaiseen tilanteeseen joutunut kyllä monesti miettii sitä ottaako enää tällaista pätkätyötä vastaan se johtaa usein pahoihin ongelmiin haluaisin nostaa kaksi momenttia esille tutkimus kehitys ja on hyvä lisäys kaksikymmentäkaksi pilkku kahdeksan miljoonaa maailmanluokan ekosysteemit seitsemän miljoonaa on täällä sisällä kymmenen kappaletta mitä ne oikein oikein ovat onko siellä akkuteknologiaa akkuteknologiaa tekoälyä botoniikkaa löydetäänkö metsästä tai suolta uusia bioinnovaatioita toisaalta toinen momentti mielestäni on hiukan huono matkailun edistäminen suomeen suuntautuvan matkailun edistäminen sinne annetaan vain yhdeksän pilkku kahdeksan miljoonaa matkailu neljä piste nolla ohjelma ajetaan alas tänne pitäisi löytää lisämiljoonia meidän luonto on itsessään semmoinen ekosysteemi jo että olisi hyvä että saataisiin ulkomailta lisää tänne

arvoisa herra puhemies hallituksen omassa selonteossa julkisen talouden suunnitelmaksi todetaan aivan oikein että julkisessa taloudessa on edelleen mittava kestävyysvaje eli pitkällä aikavälillä julkisen talouden tulot eivät riitä menojen katteeksi arvioi että tämä kestävyysvaje on peräti runsas neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja tämän mukaisesti menoja tulisi tulevaisuudessa supistaa tai tehdä rakenteellisia uudistuksia jotta menot olisivat pitkällä aikavälillä tasapainossa tässä tilanteessa hallitus kuitenkin suunnitelmansa mukaisesti lisää pysyviä menoja noin yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla toisaalta hallitus on linjannut että hallitus seuraa taloustilannetta sekä työllisyys ja tasapainotavoitteiden toteutumista jatkuvasti ja reagoi taloustilanteen edellyttämällä tavalla kysynkin ministeri kulmunilta joka tarkastelee tätä asiaa paitsi elinkeinoministerin näkökulmasta myös

kohdan ohjelman työllistämistoimista kevät alkoi lisätalousarviolla jossa tuli investointien kautta selkeästi lisää henkilötyövuosia ja tietenkin tamperelaisena pirkanmaalaisena olen hyvin iloinen kun eilen kerrottiin siitä että nämä kuntakokeilut jotka viime hallitus lakkautti saavat jatkua erittäin tärkeää siksi puhemies minua on vähän hämmentänyt se että täällä ollaan jo useita päiviä kokoomuksen toimesta toistettu sitä mantraa että tässä hallitusohjelmassa tai tässä budjetissa ei ole

kokoomuksen mielestä siksi kun täällä ei ole sitä keppilinjaa täällä ei ole sitä aktiivimallihenkeä ja siksi kokoomukselle nämä toimet eivät eivät kelpaa puhemies minusta on hyvin tärkeää että aktiivimalli menee nyt roskakoriin ja siitä haluan erityisen kiitoksen myös tälle hallitukselle antaa kivi pois pullasta

arvoisa puhemies en käytä puheaikaani edustaja viitaselle kommentoimiseen koska on ihan vakava kysymys tähän työllisyyskokeiluasiaan liittyen tiedän että me olemme siitä pitkälti samaa mieltä samoin samoin siitä mitä täällä nurminen puhui ja kautto sitä ennen ja nyt jos tietoni ovat oikeat se kohderyhmä joka on määritelty on vaikeasti työllistyvät mikä sinänsä on ihan oikein mutta esimerkiksi pirkanmaalla näitä vaikeasti työllistyviä on kuusikymmentäviisi prosenttia ja jos tietoni ovat myös oikein niin teillä on täällä sellainen ehdotus että vain neljäkymmentä prosenttia voidaan siirtää työttömiä näihin kuntakokeiluihin ja tällaista merkintää ei ole

ymmärtääkseni sovittu ja tämä saattaa nyt merkitä sitä että kun työttömyyden hoidon pitäisi olla lähipalvelu niin se toimii pirkanmaalla ainoastaan tampereen seudulla ei sastamalassa ei mänttä vilppulassa ei parkanossa ei muualla onko näin toivottavasti olen väärässä

prosentin työttömyysturvaleikkuri nyt poistuu mutta samalla vähemmälle huomiolle on jäänyt paljon kovempi leikkuri paljon kovempi keppi nimittäin nämä työttömyysturvan karenssit elikkä kokonaan korvaukseton aika jota voidaan työttömälle määrätä jopa kolme kuukautta ja se on sadan prosentin leikkuri se näitten työttömyysturvan karenssien määrä on kasvanut viime vuosina hälyttävästi vuonna kaksituhattakahdeksan karenssia määrättiin kolmekymmentäkolmetuhatta kappaletta ja vuonna kaksituhattakahdeksantoista jo satakahdeksantoistatuhatta ja näyttää siltä että määrä edelleen kasvaa tänä vuonna kysyisinkin nyt ministeri harakalta aikooko hallitus puuttua jollain tavalla tähän karenssien kasvuun vai onko tässä löydetty keino säästää työttömyysturvamenoja

arvoisa puhemies kiitos hyvästä työstä ministereille kulmuni ja harakka me keskustassa olemme erittäin tyytyväisiä siitä että hallitus on nyt päättänyt monin tavoin paikata niitä aukkoja joita meidän hyvinvointiyhteiskuntamme turvaverkoissa on

sille että me voimme jatkaa tätä hyvinvointiyhteiskunnan kehittämistä tarvitsemme työllisyyden kasvua me keskustassa olemme erittäin tyytyväisiä myös siihen että hallitus ottaa monin tavoin huomioon meidän alueellisen tasapainon ja alueiden kehittämisen kiitos hallitukselle siitä että alueellinen kuljetustuki jatkuu ja siihen päätettiin nyt osoittaa pysyvästi kuuden miljoonan euron lisämääräraha kuljetustuella tuetaan eri puolilla maata toimivien yritysten toimintaedellytyksiä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ministeri kulmuni on ehdottanut avauksena alueellisen kuljetustuen kehittämistä haluaisin kysyä minkälaisia suuntaviivoja kuljetustuen kehittämisessä on ajateltu
näin siellä ministerit jo viittovatkin ja molemmille kolme minuuttia jos elinkeinoministeri

arvoisa puhemies lähden vastaamaan näihin kysymyksiin tästä edustaja grahn laasosen kysymyksestä liittyen tutkimus kehitys ja innovaatiomenoihin totta tosiaan viime kaudellakin saatiin kasvua niissä liikkeelle osin myös sen seurauksena että hyvä talouskehitys sitten virkosi siitä liikkeelle täytyy tietenkin muistaa kun puhutaan tki panostuksista että aina isoin osa niihin tulee yksityiseltä sektorilta joten siksi tietenkin koko talouden toimintakyky on niissä tärkeä mutta kyllä nyt tehdään myös ihan pysyviä tasokorotuksia viime vaalikaudella monet tki panostuksista olivat myös määräaikaisia kärkihankkeiden kautta meneviä nyt sitä kasvu uraa rakennetaan sinne vuoteen että pääsisimme siihen neljään prosenttiin bktsta tämän vuoden loppuun mennessä on tarkoitus myös oma tiekartta

tähän liittyen täällä on kyselty useampaan kertaan valitettavasti edustajat tätä asiaa esiin nostivat eivät nyt ole paikalla vaikkapa suomen myös se määräraha viime vaalikaudella oli määräaikainen minkä kokoomus varmasti hyvin tietää ja se määräaikainen kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa on päättynyt suomen akatemian osalta lisäksi on siis tehty budjetin sisäinen siirto eurohpc supertietokoneelle joka omalta osaltaan totta kai on erittäin tärkeä meidän tki elämämme edistykselle myös tulevaisuudessa edustaja kankaanniemi kysyi näistä aineettomista investoinneista esimerkiksi budjettiriihen pöytäkirjamerkinnöissä lähdetään siitä että ensi vuonna saataisiin aikaiseksi tällainen määräaikainen tutkimusyhteistyökannustin tavoitteena nimenomaan on koettaa kannustaa näihin aineettomiin investointeihin

silloin yrityksillä voisi olla esimerkiksi verovähennysoikeus korkeakoulujen tutkimuslaitosten kanssa neljäksi vuodeksi ja tällä pystyttäisiin kannustamaan nimenomaan näihin aineettomiin investointeihin sikäli teidän kysymyksenne on erittäin ajankohtainen ja tärkeä edustaja virta kysyi yrittäjyysstrategiasta se on hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanoa ja tietenkin yrittäjästrategia on tarkoitus tämän vuoden loppuun mennessä saada valmiiksi ajatuksena on monipuolistaa meidän elinkeinoelämämme rakennetta ja kannustaa pk yrityksiä kasvuun mitä me voimme tehdä myös strategian osalta ja matkailun osalta myös siellä oli viime vaalikaudella aika paljon määräaikaisia menoeriä ja niistä tietenkin osa on päättynyt nyt tulee uusia jotka sitten sitä päättymistä paikkaavat osaltaanhan tähän liittyy vaikkapa meidän kansallispuistojemme rahoituksen taso ja siellä olevat panostukset myös mutta tämä on erittäin tärkeä kysymys jos miettii meidän elinkeinoelämämme rakenteen monipuolistamista ehkä vielä edustaja rydmanille haluan todeta sen että jos hallitusohjelman kirjauksia noudatetaan niin silloinhan pääsemme kyllä niihin tavoitteisiin joita yhdessä on asetettu tie on totta kai pitkä ja siksi täytyy olla kunnianhimoista politiikkaa myös hallituksella

arvoisa puhemies hyvät edustajat kiitokset jälleen hyvistä kysymyksistä edustaja kalli kysyi satakunnan ajankohtaisesta tilanteesta ja muutosturva on se työkalu jota te toimistot ja te hallinto ovat menestyksekkäästi näissä rakennemuutostilanteissa käyttäneet se malli on nytkin jo jo kaikkialla suomessa tarvittaessa käytössä sekä siihen liittyvät toimenpiteet tähän liittyen samoin kuin edustaja grahn laasosen ja ja edustaja karin kysymyksiin siitä tähän sitten kytketään näitä uudelleenkoulutuksia muuntokoulutuksia ja täsmäkoulutuksia joihin valmistellaan yhdessä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa siis yhdistetään se osaaminen mikä te hallinnolla on sen suhteen miten ennakoidaan paikallisia ja alakohtaisia työvoimatarpeita ja sitten tämän koulutusjärjestelmän järjestäjän osaaminen ne yhdessä tuottavat toivottavasti sellaisen tuloksen joka nopeasti ja ennakoiden saa nykyistä parempaa tulosta aikaan ja tähän on lisäbudjeteista tarkoitus osoittaa kunnon resursseja edustaja pylväs kysyi harmaan talouden torjunnasta olen iloinen siitä että se on työ ja elinkeinoministeriön vastuulla koska se on ollut ollut myös itselleni hyvin tärkeä toimintakenttä useitten vuosien ajan samoin kuin aggressiivisen verotussuunnittelun torjunta siinä sähköinen kuitti ja muu digitaalisen digitaalisen hallinnon edistäminen ovat paitsi harmaan talouden torjuntaa myöskin reaaliaikatalouden edistämistä ja sillä tavalla merkittävä mahdollisuus myös koko elämälle ja tässä verohallinnon lisääntyneet resurssit ovat tarpeen myöskin tätä veronumerojärjestelmää on tarkoitus laajentaa muille toimialoille edustaja harkimolle vastaan hyvään kysymykseen tästä palkkatukiasiasta siten että kuten tuossa esittelyssä sanoin niin tarkoitus on tehdä tästä palkkatuesta ensinnäkin laajempi toisekseen helpompi helpompi ja kolmannekseen houkuttelevampi ja tämä houkuttelevuus liittyy juuri siihen että se prosentti on yksi ja sama ja korkeampi kuin nykyinen se on lähtökohta

pirkanmaan kokeilun pohjalta valita kohderyhmäksi työmarkkinatuella olevat missä on monenlaisia monenlaisia hakijoita ja sen lisäksi kaikki nuoret ja kaikki maahanmuuttajat ja se muodostaa keskimäärin tästä te toimistojen asiakaskunnasta noin neljäkymmentä prosenttia kun katsotaan näitä maakuntien ja te toimistojen alueitten isoimpia kaupunkeja tämä on tämmöinen ohjeellinen viitearvo joka voidaan sitten tarvittaessa ja hyvin perusteluin

oikeastaan tästä edustaja rydmanin kysymyksestä vastausta eli ajatellaan sitä että hallitus päätti lisätä kertaluontoisia menoja kolmella miljardilla eurolla ja pysyviä menoja yhdellä pilkku neljällä miljardilla tämä siis hallitusohjelmassa alkukesästä vielä noususuhdanteessa ja mahdollisesti jopa siinä aivan suhdannehuipulla ja nyt kasvuennusteet ovat hiipuneet edustajat puhuvat pääministerikin maltillisesta elvytyksestä kuitenkin kun katsotaan tätä julkisen talouden suunnitelmaa missä on se herkkyystarkastelu sivulla seitsemänkymmentäkuusi itse asiassa niin huomataan kuinka taloussuunnitelma ja talouskasvu ovat hataralla pohjalla esimerkiksi pelkästään yhden prosentin lasku bkt kasvussa tarkoittaisi kymmenen prosenttiyksikön julkisen velan kasvua suhteessa bkthen vaalikautena ja kuitenkin monet edustajat ovat esittäneet hyvinkin varmoja talousnäkemyksiä ja säästöistä on luovuttu ja niin edespäin mitä toimia te reaalitalouden puolella ottaisitte käyttöönne mikäli tämä kasvuskenaario ei kuitenkaan toteudu minkä varaan julkisen talouden kestävyys on laskettu ja myös siitä miljardin mekanismista finanssipolitiikan puolella niin mitä reaalipolitiikan toimia esimerkiksi temin puolella kuuluu siihen miljardiin

arvoisa puhemies me olemme täällä salissa varmasti kaikki samaa mieltä siitä että työllisyysaste tulee saada nostettua sinne seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ja kun täällä on viitattu kokoomuksen kantaan niin me haluamme kokonaisvaltaista otetta sitä että katsotaan laajemmin haluamme että tavoitteista päästään tekoihin täällä on viitattu myöskin tampereen työllisyyskokeiluun valmistelu käynnistettiin silloin kun itse toimin tampereella pormestarina olen kyllä iloinen jos se saa jatkoa se on ollut onnistunut tapaus ja kun täällä joku totesi että siitä ei olisi tehty arviointia niin kyllä on spangar ja jokinen arvioitsijoina eli ainakin tämäntyyppistä arviointia on siitä saatavilla no sitten näihin hallituksen toimiin työllistämistuki on täällä todettu yhdeksi keinoksi ja se on toki yksi keino muitten joukossa sitä tulee opinnollistaa byrokratiaa tulee purkaa ja se on varmasti tervetullut yhtenä elementtinä mutta yksin se on varmasti riittämätön

miten etenee työttömyysturvan uudistaminen ja ja oletteko arvioineet hallituksen muita toimia jotka vaikuttavat negatiivisesti työllisyyteen miten perhevapaauudistus

debattiin

herra puhemies politiikan muutos on tapahtunut myös työllisyydessä ja se on konkretisoitunut erittäin hyvillä esityksillä joita meidän molemmat ministerimme ovat tuoneet esille on jollakin tavalla helpottavaa ja ja tulevaisuudenuskoa lisäävää tämä toiminta joka nyt

ja vaikeimmin työllistettävien ihmisten työllistämiseen kun eri asiantuntijat ovat todenneet että työllisyystavoite ei ole helppo saavuttaa ja eri asiantuntijat ovat todenneet myös sen että finanssipolitiikan nykyiset toimet eivät enää riitä me tarvitsemme erilaisia räätälöityjä toimenpiteitä kuten hallitus

perussuomalaiset palkkatukimalliin kantaa sen jälkeen kun hallitus on kantansa lyönyt lukkoon ja tuonut esitykset eduskuntaan nythän tiedot ovat erittäin hatarat siitä miten se kohdentuu ja muuta siinä on hyvää ilman muuta mutta siellä on myös sellaisia kohtia nykyisen tiedon mukaan joissa saattaa tulla kyllä hyvin suuria kustannuksia ja hyvin pieniä tuloksia esimerkiksi vajaatyökykyisten osalta tarvitaan tällaisia tukitoimenpiteitä mutta narulla työntäminen ei vapailla markkinoilla sinänsä oikein pelaa tämä on meidän linjamme kokoomuksesta en sen enempää tiedä ministeri harakka hallitus on asettanut seitsemän työryhmää joissa työmarkkinaosapuolet ovat mukana valmistelemaan työllisyystoimenpiteitä siellä käy niin että ek tyrmää työntekijäpuolen ja työntekijät ekn esitykset odotatteko sieltä joitakin todellisia tuloksia
arvoisa puhemies matkailuala on tullut tänään muutamaan otteeseen mainittua ja hyvä niin matkailuala on kasvava vientiala ja tärkeä työllistäjä jo tällä hetkellä suomessa vaikkei matkailun potentiaalia valitettavasti suomessa vielä täysin ole ymmärrettykään matkailualan merkittävyys on onneksi huomioitu myös hallitusohjelmassa ja hallituksen tavoitteenahan on tuplata matkailuvienti vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan mennessä matkailuun nyt kohdistettava viiden miljoonan lisämääräraha on tärkeä panostus tässä mutta ei ymmärrettävästi yksinään tietenkään riitä matkailun kehittämisen elinehtona ovat omalta osaltaan matkailua tukeva lainsäädäntö ja verotus ja matkailu ja ravintola alamme verotushan lukeutuu tällä hetkellä euroopan korkeimpiin kysyisin ministereiltä millaisia muita suunnitelmia hallituksella on matkailu alan saralla jokainen työpaikka tulee tarpeeseen jotta työllisyysastetta suomessa saadaan nostettua

arvoisa puhemies ei kokoomus vastusta työllisyystoimia jotka ovat hinta laatusuhteeltaan hyviä ja vaikuttavia emme varmasti vastusta toinen kysymys on sitten se että ovatko nämä toimet riittäviä ja itse asiassa haluan kiittää jälleen kerran ministeri harakkaa siitä että työ on aloitettu tämä on hyvä että työtä tehdään nyt näitten työpaikkojen eteen se onko tässä riittävästi toimia jää nähtäväksi ja itse asiassa yksi mistä ministeri kulmuni keskusta ja kokoomus ovat puhuneet paljon on tämä paikallinen sopiminen jotenkin tuntuu kohtuuttomalta se että jos työpaikalla joka ei ole järjestäytynyt kaikki työntekijät haluaisivat esimerkiksi tehdä helatorstaina töitä se on sääntöjen vastaista että tämmöisiin tiettyihin paikallisen sopimisen kohtiin joissa nimenomaan järjestäytymätön yritys on on paljon huonommassa asemassa kuin järjestäytynyt mielestäni pitäisi tulla muutoksia koska nämä ovat aidosti työllisyyttä lisääviä

arvoisa herra puhemies aivan aluksi suuri kiitos ministeri kulmunille siitä että hän on käynnistänyt selvityksen paikkariippumattoman ja ja monipaikkaisen työn lisäämiseksi erittäin fiksua ja arvostettua

asukkaan raja kuitenkaan monet maakuntakeskusten kaupungit eivät yllä tähän rajaan mutta seutukunta kyllä kysymys siis onko näillä maakuntien keskuskaupungeilla mahdollisuus päästä tällaiseen sopimukselliseen yhteistyöhön valtion kanssa vähän tällaisiin mal tyyppisiin sopimuksiin ja toisaalta myös ministeri harakalle kysymys minkä tyyppisenä

arvoisa puhemies tässä on tullut hyviä työllisyystoimia esiin tänään ja eilen ja on hienoa että näitä toimia testataan tietopohjaisesti ja kokeillaan parhaita malleja kuten me voimme tilastoista todeta niin teollisuuden ja alkutuotannon painoarvo taloudessa on pienentynyt ja palvelualojen merkitys kasvaa koko ajan ja ne muodostavat ihan ylivoimaisesti suurimman osan meidän bktsta eli arvonlisäyksestä tässä pitäisi hahmottaa paremmin toki esimerkiksi mikä on digitalisaation rooli se palvelualojen kategorisointi ei ole riittävän kehittynyttä mutta tiedetään että että varsinaisesta arvonlisäyksestä yhä suurempi osa tulee liike elämän palveluista sata vuotta sitten suomi oli toki köyhä maa joka eli maataloudesta ja siitä muodostui yli puolet bktsta mutta nyt täytyy päästä tähän nykypäivään ja vähän pidemmällekin ja jos me suhtaudumme ja kun me suhtaudumme elinkeinopolitiikkaan tietopohjaisesti niin ei kyllä kannata käyttää voimavaroja enää siihen että keskustellaan elääkö suomi tervasta tai turpeesta sillä ei hyvinvointia rakenneta ja turpeen osalta tietysti täytyy aloittaa hallittu siirtymä ilmiselvien ilmastonäkökulmien takia kiitos

arvoisa puhemies pidän

ohjelmana tässä on monia kohtia missä sekä edistetään sukupuolten välistä tasa arvoa työelämässä että myös kohtaanto ongelmaa pyritään kuromaan kuromaan umpeen on tosi hienoa että kuljetustuki säilyy kiitoksia siitä ministereille ja hallitukselle se on äärimmäisen tärkeää pitkien välimatkojen suomessa sitten vielä toki täytyy tuonne salin oikeaan laitaan osoittaa hieman sormella elikkä tämä kohtaanto ongelma osaavan työvoiman saatavuusongelma on osittain myös kokoomuksen syytä viime hallituskaudella leikattiin kaksisataa miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta meidän tukijalastamme meidän ja se näkyy nyt tällä hetkellä ministeri harakalta kysyisin millä tavalla nyt tähän kohtaanto ongelmaan on tartuttu mitenkä esimerkiksi pienyrittäjien

puhemies hyvät edustajat juuri tämän keskustelun ylläpitämiseksi koetan tässä näihin kysymyksiin vastata jotkut ovat odottaneet kauan kuten edustaja kautto tämä kuntakokeilu ei tällä kertaa osu ihan jokaiseen kuntaan mutta olennaista ei ole nyt se lakimuutos vaan oikeastaan se yhteistyö jota parhaimmillaan on pystytty tekemään kaupungeissa esimerkkinä se että vantaalla joka ei ole siis ollut mukana missään kokeilussa on onnistuttu yhteistyömallilla jossa siis saman katon alla ovat sekä te hallinto että kunnan työntekijät että kela että oppilaitokset että muut

tämä vastauksena myöskin edustaja mäkisalo ropposelle että että se mahdollistaa vielä paremmin sen palvelutarpeen arvioinnin ja kasvokkain kohtaamisen myös edustaja vartiaiselle vastaan että aktiivimallin mahdolliset työllistämisvaikutukset selviävät tässä sitten kun sovitusti vattin tutkimus valmistuu ja sitä ennen ei ole tarpeen tarpeen sitä sitä miettiä kerroin jo eilen hänelle että palkkatukea voidaan rahoittaa myös stmn sosiaali ja terveysministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön muilta momenteilta vakuutin eilen ja vakuutan nyt että kyllä kysyntään vastataan eli jos työnantajat haluavat kaksinkertaistaa palkkatuen käytön niin kyllä siinä mukana ollaan tämä ihan haasteena kaikille suomen edustaja savio työ ja elinkeinojaoston kunnioitettu puheenjohtaja teille vastaan että saatavuusharkinnasta ei olla luopumassa tämän saa ilmeisesti toistaa jokaisessa istunnossa mutta myös erityisasiantuntijoiden maahantulo on ollut hidasta sen työlupaprosessin takkuilun takia ja siihen on sen sijaan välttämättä pystyttävä puuttumaan mitä sitten tulee kotitalousvähennykseen ja muihin verovähennyksiin niin ne ne voivat muuten olla perusteltuja mutta siitä lienevät melkein kaikki ekonomistit samaa mieltä että työllisyystoimina ne ovat kalliita ja suhteellisen tehottomia

arvoisa puhemies edustaja puisto kysyi hieman laajemman talouspolitiikan ylittäen myös työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ajattelen niin että on tietenkin koko hallituksen tehtävä pitää huolta siitä että me noudatamme ja tavoittelemme niitä hallitusohjelman kirjauksia ja ja kuten neljä vuotta sittenkin niin ei tietenkään koko hallitusohjelma tullut tehtyä ensimmäiseen budjettiin mennessä vaan sitä polkua rakennetaan että työllisyysaste olisi seitsemänkymmentäviisi prosenttia ja jos siihen päästään kaikilla näillä toimenpiteillä mistä täällä on tänään puhuttu ja toki myös lisätoimenpiteitä tarvitaan niin silloinhan julkinen talous on tasapainossa vaalikauden

pidänkin hirvittävän tärkeänä sitä että meidän meidän kotimaamme on hyvä ja vireä investointi ja kasvuympäristö yrityksille heillä on mahdollisuuksia kansainvälistyä hakea uutta vientiä ja hakea kasvua ja siihen laitetaan ihan konkreettisia panostuksia myös tässä keltaisessa budjettikirjassa suuri osa esimerkiksi niistä kohdennetaan nimenomaan business finlandin kautta joka yrityslähtöisesti pystyisi sitten kannustamaan meidän firmojamme kasvamaan myös maailmalla

sitä kansainvälistä viennin edistämistä ja sitä että meidän erilaisia matkailullisia alueita pystytään maailmalla markkinoimaan jos joku ihminen kiinnostuu pohjoismaista se kiinnostuu suomesta on aina voitto että hän hän tänne tulee ja me näemme kuinka pitkäjänteistä työtä se on meillä on erittäin hyviä tuloksia lapin talvimatkailusta jos miettii vaikkapa saimaan seudun järvimatkailun ja kesämatkailun laajentamista niin siinä on varsin suuria mahdollisuuksia ja tähän liittyy tietenkin se hallinnonalojen yhteistyö eli siinä vaiheessa kun meillä on kansallispuistoissa hyvät retkeilymahdollisuudet ja rahoitus riittävällä tasolla niin totta kai nämä tukevat toisiaan

että he uskaltavat investoida ja työllistää ja yrittää tässä maassa joten sikäli yleiset yrittäjyys ja yrityspolitiikan ehdot ja se että verotus ei kiristy on myös heille keskeistä sopimuksellisuudesta vielä edustaja kivisaarelle hallitusohjelman mukaisesti tavoitellaan sitä että pystytään vahvistamaan mal sopimuksethan liittyvät liikenne ympäristö ja asumiskysymyksiin ja tämä on tietenkin suuri kokonaisuus omalta osaltani tietenkin haluan sopimuksellisuutta edistää

puhemies edellä tässä istunnossa esitettiin kysymys perussuomalaisten suhtautumisesta muun muassa tähän osatyökykyisten työllistämiseen ja edustaja kankaanniemi jo varsin hyvin edellä asiaan vastasikin mutta totean vielä osallistuttuani viime kauden lopulla silloisen työministerin perustamaan parlamentaariseen ryhmään jossa etsittiin keinoja ja toimintatapoja joilla parannettaisiin ja edistettäisiin osatyökykyisten työllistämistä silloin tuossa parlamentaarisessa työryhmässä oli hyvinkin yksimielinen näkemys siitä että asia on erittäin tärkeä ainakin perussuomalaiset pitää tälläkin kaudella tätä osatyökykyisten työllistämistä hyvin tärkeänä asiana ja toivoo toivoo ja odottaa työministerin onnistuvan tässä vaikeassa tehtävässä kysyisin tässä samassa yhteydessä vielä sitä kun ministerikin on puhunut erittäin myönteisesti työllisyyspalveluiden alueellisten kuntakokeilujen jatkamisen puolesta niin miten näitä viime kaudella saatuja oppeja voitaisiin edelleen jalostaa siten että mahdollisimman moni kokeiluun osallistunut suomalainen löytäisi normaalin työpaikan avoimilta työmarkkinoilta

arvoisa puhemies ministeri harakka tuossa alustuspuheenvuorossa sanoitte että kaksi kirjainta t ja e kun tässä nyt puhutaan myös työmarkkinoista niin työmarkkinoillahan kaikki ennustettavuus liittyy siihen että voidaan luottaa luottaa siihen että työtä on ja luottaa siihen että sopimukset kun täällä nyt on puhuttu myös paikallisesta sopimuksesta ja paikallisista sopimisista niin tahtoisin muistuttaa että meillä on tällä hetkellä satayhdeksänkymmentäseitsemän työehtosopimusta sakn alla jotka käsittävät yli miljoona työntekijää joten tässä on varmaan sellainen pohja olemassa mitä voidaan käyttää pohjana paikallisen sopimisen kehittämiselle on harjoiteltu tätä jo useita vuosia ja kun se toinen kirjain on se e ja meillä nyt on paikallista sopimista kiky tunteja meillä on lomautuksia meillä on ylitöitä pahimmassa tapauksessa kaikki samaan aikaan samassa firmassa niin olisiko syytä sinne en kohdalle laittaa sitä koulutusta myös työpaikoille jotta myös työnantajat pysyvät mukana tässä koko kuviossa

puhemies täällä on suhteellisen vähän puhuttu ilmastotoimista vaikka ilmastonmuutoksen torjunta on myös työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalan yksi kaikista keskeisimmistä tavoitteista minusta on hyvä muistaa että vähähiilisten tuotteiden palveluiden teollisuuden prosessien kehittäminen on myös vain ja ainoastaan suomalaisen elinkeinoelämän etu tässä työssä nämä toimialakohtaiset tiekartat vähähiilisyyteen ovat keskeisessä asemassa näistä sovittiin hallitusneuvotteluissa ja haluan kiittää ministeri kulmunia siitä että hän on tämän työn aloittanut minä itse pidän tärkeänä että tässä tässä työssä otetaan sitten myös työntekijäpuoli mukaan

tarvitaan myös ne jotka siihen muutokseen osallistuvat minä kysyisin vielä ministeri kulmunilta voisitteko kertoa näistä tiekartoista ja erityisesti siitä miten työntekijäpuoli pääsee pääsee osallistumaan tähän tärkeään

arvoisa puhemies ministeri kulmunilta haluan kysyä miten aiotte edistää sähköjärjestelmän toimitus ja huoltovarmuutta iso kysymyshän on se että huippukulutustilanteet ja vikatilanteet saataisiin tulevaisuudessa hoidettua ajautumatta tehopulaan kun samaan aikaan säästä riippuvaisen uusiutuvan energian kuten tuuli ja

ratkaisuja erityisesti kaukolämpö ja chp tuotannossa tämähän on aivan oleellista jotta hiilen ja turpeen poltto saadaan jonain päivänä suomessa päättymään se että te olette kirjanneet hallitusohjelmaan että turpeen käyttö puolittuu kaksituhattakolmekymmentä mennessä ei ole hallituksen saavutus tämähän tulee asiantuntijoiden mukaan tapahtumaan joka tapauksessa päästökaupan hintapaineen johdosta

arvoisa puhemies kiitos hallitukselle siitä että se pyrkii vahvistamaan osaamista lisäämään työllisyyttä ja ohjaamaan osaavaa työvoimaa sinne missä työvoimapulaa on että osaaminen ja työvoiman tarve kohtaavat se on osa koko suomen elinvoiman vahvistamista hallitus on perustanut jatkuvan oppimisen uudistusryhmän se perustuu ajatukselle että meillä on läpi elämän jatkuva tarve kehittää ja uudistaa omaa osaamistamme tuon ryhmän tehtävänä on muun muassa kehittää eri kouluasteitten toimintaa ja rahoitusta kehittää rakennemuutoksen ennakointia lisätä työelämässä muunto täydennys ja erikoistumiskoulutuksia ja parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työnhaun ohessa kysyn ministeri harakalta ja ministeri kulmunilta mitä odotuksia teillä on tälle jatkuvan oppimisen uudistusryhmälle ja miten uudistusryhmä voi edistää työllisyyttä ja koko maan elinvoimaa
arvoisa

puhemies me kaikki hallitusryhmien edustajat iloitsemme siitä että kyykyttävä aktiivimalli joutaa romukoppaan mutta kun hallitusohjelmassa lukee että siitä luovutaan kun vastaavista työllisyystoimista on päätetty moni on aiheellisesti kysynyt mitä nämä vastaavat työllisyystoimet ovat ja toden totta aktiivimalli on aktivoinut noin kymmenen prosenttia työttömistä erilaisiin pätkätöihin mutta kannattaa hyvät kollegat muistaa että sama kymmenen prosenttia aktivoitui näihin pätkätöihin myös ennen aktiivimallia

haluamme tarjota työttömälle henkilökohtaista palvelua koulutusta ja palkkatukea jotta hän saisi töitä se on meidän viestimme ja uskomme että se on paljon tehokkaampi kuin se kyykyttävä aktiivimalli

arvoisa herra puhemies ministeri kulmuni puhui tuossa että kainuustakaan ei löydy kohta enää työntekijöitä kainuuseen että siellä on työvoimapula no sitten jos ajatellaan että otetaan suomalainen esimerkiksi lahtelainen mies että no siellä olisi työpaikka niin ensimmäisenä hän katsoo mitä se maksaa hän alkaa miettiä minkälaisia asuntoja siellä on no kainuussa on rakennettu todella vähän siellä on vanhempaa asuntokantaa niissä on useasti öljylämmitys no mitä hallitus sitten hallitusohjelmassakin kertoo öljylämmitys on pahasta ja lämmitysöljyjen verotusta pitää korottaa heti hän alkaa sitten ajatella että ai no jää vähemmän käteen kun lähtee sinne kun muutetaan pohjois suomeen päin ei ole enää joukkoliikennettä niin paljon joudut hankkimaan oman auton no mitä hallitus sanoo liikkuminen kallistuu ja polttoaineverotusta lisätään niin tämän hallituksen toimet eivät lisää sitä että ihmiset haluavat liikkua pois ruuhka suomesta se pitäisi tehdä houkuttelevaksi ja edullisemmaksi että siellä kannattaa asua ja olla ja tehdä niitä töitä

arvoisa puhemies täällä sanotaan että nyt laiva on menossa oikeaan suuntaan kurssi on muutettu minne se kurssi on oikein menossa jos edellinen hallitus on saanut aikaan valtavan määrän uusia työpaikkoja ja miksi tällaista suuntaa halutaan oikein kääntää me haluamme osaavaa työvoimaa käytännössä aivan sama mistä ja se todellakin tarpeeseen eilen oli siinä mielessä erikoinen tilanne että jouduin turvautumaan taksin kyytiin ja siinä sitten noustiin edustajakollegoiden kanssa tähän taksiin kuljettaja ensimmäiseksi löi navigaattorin käteen ja pyysi kirjoittamaan osoitteen siihen se osoite oli sen verran tuttu paikka että minäkin ulkopaikkakuntalaisena olisin sinne osannut ajaa kuljettajalle oli täysin tuntematonta suomalainen katunumerokäytäntö ja maksupäätteen käyttökin oli aika lailla haparoivaa että jäi semmoinen kuvitelma siitä että että ei siinä juuri juuri muuta muuta jäänyt kuin että minä olisin joutunut sitä taksia ajamaankin ja minä kuitenkin käsitän taksin kuljettamisenkin ammatiksi on muistettava että osaavasta työvoimasta kilpailee moni muukin maa pohjoismaista suomessa on helpointa jäädä työttömäksi

keppiä täältä pitää noudattaa näitä puheaikarajoja edustaja semi tietää tämän arvoisa
puhemies jäin pohtimaan tuota itä suomen tilannetta ja työvoiman saantia saantia kokonaisuudessaan väestötiedot kertovat että vajaan kymmenen vuoden päästä vaikka ei koko itä suomesta yksikään nuori muuttaisi poikkeen meidän keski ikä on yli kuusikymmentä vuotta meidän ikärakenne on semmoinen että elinkeinoelämä työnantajat rupeavat miettimään mitenkä ne sijoittuvat eri jäin pohtimaan onko tämmöistä pitkän ajan suunnitelmaa mietitty jommassakummassa ministeriössä että kuinka vastataan tähän haasteeseen nimenomaan näillä alueilla mistä rupeaa nuori väestö loppumaan ja vähenemään jotta saadaan elinkeinoelämä pidettyä siellä ja työpaikat ja meidän vientiteollisuuden tuotteet kehitettyä ja rakennettua ja tehtyä siellä alueella missä ne nyt tällä hetkellä

arvoisa puhemies palaan vielä yritysten kansainvälistämispalveluihin tämä on pitkäjänteistä työtä kuten ministeri mainitsi tässä ovat edelliset hallitukset tehneet pohjatyötä business finlandin perustamisen ja myös sitten team finlandin verkoston rakentamisen useassakin suurlähetystössä tällä hetkellä toimii hienosti tämä team finlandin pohja mikä on juuri juuri perustettu muun muassa edellisten hallitusten aikana me saimme ruokavientiä hienosti aikaiseksi nämäkin ruokavientiprosessit kuten kiinaan muun muassa sianlihan osalta mutta myös kalatuotteitten osalta ovat useampien vuosien ja tehtävä myös korostaisin tässä kiertotalouden ja myös sitten ilmastokysymyksiin olevien yritysten vientiponnisteluja pk sektorin osalta on hienoa että on saatu isompiin konsortioihin mukaan myös näitä suomalaisia yrityksiä ja sitä kautta parantamaan myös meidän ilmaston tilaa

sinne hyvä joukko pk yrityksiä tulossa ja onko siellä hyvä osallistumisprosentti ketä sinne ollaan lähettämässä mukaan

arvoisa puhemies olen tyytyväinen ministeri harakan kahdennenkymmenennenviidennen kohdan työllistämistoimilistaan varmasti siitä työllisyys nousee ja huomion haluaisin myöskin kolmannelle sektorille elikkä siellä on iso potentiaali työllistää kulttuurin ja liikunnan puolella lähinnä

on ollut kysymyksiä mutta kysyn sitä tarkemmin opetusministeriön puolelta sähkönsiirtomaksuista koska ne kiinnostavat monia ihmisiä hiertävät varsinkin ne ovat nousseet kohtuuttoman paljon vuosien aikana hallituksella on kirjauksia siitä että niihin puututaan ja olisi hyvä muistuttaa mitä ne ovat ja kertoa missä se tilanne on tällä hetkellä ja miten se suhtautuu tähän

arvon puheenjohtaja muistuttaisin vielä tästä palkkatuesta sellaisen näkökulman että suuri palkkatuen kasvatushan ei sinällään välttämättä auta meidän tilanteessamme palkkatuen pitäisi vaikuttaa nimenomaan siihen että sen avulla synnytetään yksityiselle sektorille uusia vakituisia työpaikkoja ja yrittäjät saavat sitä mitä haluavat nythän näyttää siltä että päinvastoin ollaan kasvattamassa julkisen sektorin rahoitusta edelleen sillä nämä palkkatuethan perinteisesti lisäävät vain julkisen sektorin edelleen palaisin tähän kysymykseen jonka esitin aikaisemmin te toimistoissa ja ylipäätänsä ollaan kehittämässä mitä on konkreettinen hyöty jota yritykset sieltä nyt ovat saamassa

arvoisa herra puhemies tässä useampikin hallituspuolueitten kansanedustaja on vakuuttanut tyytyväisyyttään näihin hallituksen toimiin

ja sellainen vanha sanontahan on että vaatimattomuus kaunistaa ehkäpä vanhan kansan sanonnoista osuvampi olisi tämä että kannettu vesi ei kaivossa pysy palkkatuki on varmasti sinänsä aivan tarpeellinen ja hyvä elementti mutta kyllä suomeen tarvitaan oikeasti toimia joilla avoimen sektorin työpaikkoja

kaksi päivää on tässä kuunneltu opposition osalta sitä laulua että mitään ei ole tehty viisi kuukautta ja meillä on kaksikymmentäviisi kohtainen työllisyysohjelma jossa on hyviä tavoitteita toinen iso asia liikenneministeri marinin johdolla on käynnistetty iso osa jo kesäkuussa lisärahoituksella investointeja joilla on aika huikea työllisyysmerkitys ja hyvin tarkkaan on vielä määritelty jotka ovat olleet tavallaan kasvuesteenä alueella esimerkiksi joensuussa tuhat henkilötyövuotta käynnistää kymmenien miljoonien investoinnit siitä eteenpäin tämä on parasta työllisyyspolitiikkaa kuntakokeilusta voi sen sanoa että ehdottomasti niitä niitä kannatan se on se työkalu millä päästään sitten tuolla kunnissa tämän inhottavan työmarkkinatukilaskun kimppuun pitkäaikaistyöttömyyden poistaminen on on oikeastaan ainut keino millä siihen päästään ja toisaalta sitten myös sillä on vaikutuksia kuntatalouteen

keskustelussa on esiintynyt paljon hämmennystä suhteessa siihen mitkä ovat ulkomaalaisen työvoiman yhteiskunnalliset vaikutukset tästähän on olemassa paljon tutkimusta monista eri olosuhteista ja ne yhdenmukaisesti vakuuttavat että vaikka ulkomaalaisen työvoiman merkittävä lisäys voi laskea alakohtaisia palkkoja niin jos ei ole olemassa suojaavia rakenteita ne eivät laske kantaväestön palkkoja eivätkä heikennä kantaväestön työllistymismahdollisuuksia sen sijaan se suuri yhteiskunnallinen riski mikä liittyy ulkomaalaisen työvoiman lisääntymiseen on uhka työmarkkinoiden etnisestä jakautumisesta ja ja sitä kautta tämän jakautumisen valumisesta muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin minun kysymykseni onkin onko näiden maahanmuuttoon liittyvien toimien yhteydessä pohdittu tätä asiaa ja sitä mitenkä näitä riskejä voitaisiin välttää

on harmi että kokoomuksen ykköskolmikko ei ollut täällä kuulemassa ministereitten avauspuheenvuoroja nehän olivat loistavia ja olisivat vakuuttaneet sen aamupäivän keskustelun jälkeen että kyllä hallitus on tekemässä toimenpiteitä eikä vain suunnittelemassa täällähän oli aivan loistavat puheenvuorot molemmilta ministereiltä mutta kun poistuu salista eikä kuuntele niin sitten voi jatkaa huomenna samalla samalla agendalla tämä on harmillista

yksinyrittäjää ja siellä pienetkin toimet voivat johtaa siihen että tuhansia työpaikkoja syntyy jopa vielä enemmänkin niin että hieno hieno asia ja ja ministeri kulmunille tämä investointiympäristön turvaaminen ja sen meidän meidän teollisuutemme toiminnan turvaaminen mitä piditte esillä sehän on äärettömän tärkeää varmaan tuolta edustaja

hän sanoo että on viiden miljardin investoinnit pohjois suomeen suunnitelmissa erityisen paljon on hyviä investointeja siellä pohjoisessa luonnonvaroihin liittyen tuulivoimaan ja kaivannaistoimintaan ja biotalouteen edelleen otetaan
sitten kakkosketjusta edustaja rydman

arvoisa kunnioitettu eduskunnan puhemies tässä koin että en aivan saanut kyllä vastausta ministeri kulmunilta eikä saanut myöskään edustaja puisto me olemme jo valmiiksi sellaisessa tilanteessa jossa jossa hallitus itsekin toteaa että julkisen talouden kestävyysvaje on mittava ja silti hallitus ei reagoi tähän

että kehitys ei toivotunlaista ole ja riskejä on ja kun hallitus on katsonut että vielä tämä keltainen kirja ei ole oikea paikka reagoida siihen niin koska

ministeri kulmuni se on on ollut keskustalle avainkysymys ja hallitusohjelmaan kirjoitettu mikä on tilanne aktiivimallin kumoamisen korvaavissa toimenpiteissä alueellinen kuljetustuki on tietysti ihan hyvä mutta onko hallitus valmis muuttamaan sen ehtoja niin että sitä saataisiin esimerkiksi pohjois ja keski suomessa tai koko keski suomessa ja ettei se niin kuin tällä hetkellä menisi vain suuryrityksille sitten nämä maaseudun näkymät edustaja semi sanoi hyvin itä suomen osalta ja monet osat keski suomeakin ovat todella synkässä tilanteessa tämä kuntatalouden katastrofi joka on päällä vaatii nyt kyllä voimakkaita toimenpiteitä ettei meidän maaseutumme kokonaan autioidu ja tapahdu se että siellä on vain eläkeläisiä ja työttömiä mitä todellisia toimenpiteitä aluepolitiikassa tapahtuu kun ministeri kulmunilla oli tässä taannoin kisatilanne niin te lupasitte voimakasta

arvoisa puhemies haluan kiittää edustajia tästä hyvästä monipuolisesta ja asiantuntevasta keskustelusta työ ja elinkeinojaoston puheenjohtaja edustaja savio korosti sitä että että tavoitteena on että kaikki työllistyisivät avoimille työmarkkinoille ja näinhän se on mutta tässä yhteydessä on tärkeää huomata että jokaisen palvelun pitää olla polku josta on suunta johonkin eteenpäin kohti tätä tavoitetta niin että mikään ei umpikuja ja samassa yhteydessä sitten edustaja ranteelle myöskin se kommentti että tässä tilanteessa jossa avoimia työpaikkoja on auki enemmän kuin tilastoidun työvoimavälityksen historiassa koskaan kysyntä on niin kova että nyt on erinomainen mahdollisuus juuri rohkaista

että että heitä heitä ei rekrytoida niin en usko tätä edustaja vartiaisen väitettä siitä että palkkatuki korvaa muutoin työllistyvät väitän että se on tässä erityisessä erityisessä kysyntätilanteessa nimenomaan se erityinen keino työssäoppimisesta puhuivat edustaja malm ja edustaja kinnunen meillähän on on jatkuvan oppimisen parlamentaarinen työryhmä joka tekee työtään kuitenkin jo tässä matkalla aiomme parantaa oppisopimusmallia ja puuttua myöskin aikuiskoulutuksen optimointiin yhdessä opetusministerin kanssa pahoittelut ministeri kulmunille kun astun nyt vähän oman alueeni ulkopuolelle vastaamalla edustaja vestmanin kysymykseen liittyen

ja kaukolämpöön olin mukana hallitusneuvotteluissa vastaamassa siitä kirjauksesta että jos paljon sähköä käyttävä palvelinkeskus kytkeytyy kaukolämpöverkkoon niin se voidaan määrätä siihen alimpaan sähköveroluokkaan en tiedä kiinnostaako tämmöinen pieni etu googlea mutta toivon hartaasti että he haminassa näin myöskin toimisivat totta on myöskin että suomalainen teollisuus tarvitsee tukea ja ehkä myöskin varsinkin metallipuoli hiukan tällaista maineen nostoa meidän kaikkien pitäisi varmistaa suomalaisen teollisuuden hyvä tulevaisuus vain muistamalla se että että se tuottaa ilmastoratkaisuja maailman ongelmiin ja näin lopuksi vastaan edustaja kankaanniemen kahteenkin kysymykseen mitä hyötyä näistä työmarkkinajärjestöistä on ollut ja ja mitä aktiivimallin tilalle kun olemme voineet käydä neuvotteluja hyvässä hengessä niin sellaisessa mikä on aikaisemmin kariutunut on nyt ollut mahdollista edetä eli mitä aktiivimallin tilalle kaikki ymmärtävät että kun palvelut paranevat ja saadaan yksilöllistä työnhakupalvelua niin tähän työnhakusuunnitelmaan sitoudutaan sanktion uhalla ja tästä työnantaja ja työntekijäjärjestöt ovat samaa mieltä rakennamme yksilöllisen työnhaun mallia joka perustuu siihen että työnhakusuunnitelmaa täytyy noudattaa ja silloin jos sitä rikkoo niin saa

arvoisa puhemies edustaja aittakumpu kysyi tuolla aikaisemmassa vaiheessa kuljetustuen kehittämisestä ja myös edustaja kankaanniemi viittasi siihen ajattelen että se on nimenomaan kysymys pohjoismaista ja kansainvälisistä kilpailutilanteista kun me tiedämme että naapurimaamme panostaa siihen huomattavasti enemmän niin meillä olisi syytä katsoa ne kuljetustuen ehdot samankaltaisiksi ja silloin puhutaan paitsi siitä minimistä missä sitä tukea voi saada mutta myös siitä maksimista siellä on olemassa siis kattoraja jo tälläkin hetkellä edustaja kankaanniemi kaikki yritykset sitä eivät suinkaan saa mutta toisaalta eivät kaikista pienimmätkään yritykset sitä saa joten nämä ehdot olisi hyvä katsoa yhteismitallisiksi ruotsin kanssa mutta se on erittäin tehokas elinkeino ja aluepoliittinen työkalu pitkien etäisyyksien pohjoismaissa sitten edustaja kivelä kysyi vähähiilitiekartoista ja kuinka työntekijäjärjestöt on niihin osallistettu mukaan erittäin hyvässä kun suunnittelemme seuraavia tilaisuuksia niin tarkoituksena on nimenomaan keskittyä siihen sujuvaan siirtymään mikä on paitsi eurooppalaisella tasolla ison debatin aihe ja erittäin tärkeä siirtymän onnistumiseksi että niin työnantaja kuin työntekijäpuoli on siellä mukana ja läsnä dialogi on kyllä erittäin hyvää ja rakentavaa niin teollisuuden kuin

julkinen valta voi osallistua mutta firmat päättävät itse mihin valtio rahansa laittaa ja tietenkin tässä kaikessa ilmastokeskustelussa täytyy muistaa aina paitsi ne ollaan asetettu myös se minkälainen uusi liiketoimintamahdollisuus se meille pystyy olemaan sitten edustaja pirttilahti kysyi vielä dubain maailmannäyttelystä hyvänä uutisena voin kertoa että erittäin suurta mielenkiintoa suomalaisilla yrityksillä on ollut siihen edustaja vestman kysyi energiajärjestelmän varmuudesta kyllähän se vaatii sitä että meillä on paitsi kaupallisia investointeja meillä on yhteydet piuhat kulkee hyvin pohjoismaiden välillä ja kapasiteetti on siellä riittävää se vaatii kysyntäjoustoja älyverkkojen kehitystä se vaatii myös tehoreserviä jos paljon meille tulee uusiutuvaa energiaa jatkuvasti meidän verkkoomme ja tästä on myös eduskunnalle lainsäädäntöä tulossa tehoreservien turvaamiseksi ja sikäli tietenkin teknologinen kehitys on myös erittäin nopeaa ja siinä meidän täytyy pystyä olemaan matkassa ja ehkä vielä lopuksi totean tähän suureen talouspoliittiseen keskusteluun sen että kolmen kuukauden jälkeen eivät tietenkään kaikki hallituksen tavoitteet ole vielä täyttyneitä eivät ne olleet neljä vuotta sittenkään täyttyneitä kolmen kuukauden jälkeen vaan me teemme hyvässä yhteistyössä

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat antti rinteen uusi punamultahallitus tekee ennätykselliset panostukset suomen liikenneinfrastruktuuriin hallituskauden aikana esitämme ensi vuodelle liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle määrärahaa yhteensä noin miljardin euron edestä tämä on yli kuusisataa miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa parannamme liikenneverkkoa vähennämme korjausvelkaa ja lisäämme julkisen liikenteen rahoitusta jo kesäkuun lisätalousarviossa hallitus päätti useiden kehittämis ja perusväylänpidon hankkeiden käynnistämisestä perusväylänpitoon tehdään ensi vuoden alusta kolmensadan miljoonan euron pysyvä tasokorotus josta talvikunnossapitoon osoitetaan kaksikymmentä miljoonaa euroa tällä hallitaan korjausvelkaa ja puretaan sitä asteittain yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpidon rahoitukseen tulee lisäystä yhteensä kolmesataakuusikymmentäkaksi miljoonaa euroa vuonna kaksituhattakaksikymmentä osana perusväylänpidon rahoituksen nostoa toteutetaan alueellisesti kattava pienten parantamishankkeiden kokonaisuus jolla edistetään ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan liikenneturvallisuutta sekä turvataan elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta arvoisa puhemies valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on tämän hallituskauden kaikkein tärkein ja merkittävin liikennepoliittinen teko ylihallituskautisella kaksitoista vuotisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla varmistetaan liikennepolitiikan pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus yksi keskeinen syy ettei suomi ole onnistunut saamaan eu rahoitusta väyläverkoston kehittämiseen on juuri pitkäjänteisen valmistelun puuttuminen nyt tähän tulee muutos suunnitelman laatimista ohjaamaan asetetaan tänään parlamentaarinen työryhmä johon on pyydetty edustus kaikista eduskuntaryhmistä haluankin korostaa että suomen liikennepolitiikan pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää kaikkien puolueiden hyvää yhteistyötä arvoisa puhemies hallitus tekee vastuullista ilmastopolitiikkaa haluamme että hiilineutraali vuonna kaksituhattakolmekymmentäviisi ja olemme maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta tämä edellyttää myös liikenteen päästöjen merkittävää vähentämistä tavoitteemme on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja tulemme laatimaan tiekartan fossiilittomaan liikenteeseen siirtymiseksi osana liikenteen päästöjen vähentämistä osoitamme kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen vuonna kaksituhattakaksikymmentä yhteensä ennätykselliset lähes kaksikymmentäviisi euroa joukkoliikenteeseen tehdään kahdenkymmenen miljoonan euron pysyvä ilmastoperusteinen tasokorotus arvoisa puhemies hallitus panostaa raideliikenteeseen jo ensi töiksemme kesän lisätalousarviossa päätimme merkittävien raidehankkeiden käynnistämisestä pääradalla turun rantaradalla joensuun ja oulun ratapihoilla kouvola kotka hamina välillä sekä iisalmi ylivieska välillä olemme myös sitoutuneet kehittämään nopeita tulevaisuuden raideyhteyksiä hallitus on valmis rahoittamaan turun tunnin junan ja suomi radan suunnittelua yhteensä sadallaviidellätoista miljoonalla eurolla mikäli kuntien kanssa päästään sopimukseen raidehankkeista itäisen nopean yhteyden valmius tehdä päätöksiä keväällä kaksituhattakaksikymmentä kun linjausta koskeva selvitys ja vertailu valmistuvat parannamme hallitusohjelman mukaisesti myös pääradan liitännäisiä raideyhteyksiä väleillä tampere pori tampere jyväskylä ja seinäjoki vaasa lisäksi sähköistämme hangon ja hyvinkään välisen radan vuosikymmenten odotusten jälkeen arvoisa puhemies liikenneturvallisuuden parantaminen on hallituksen keskeisiä painopisteitä valmistelemme liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen esitämme ensi vuodelle kahdentoista miljoonan euron lisärahoitusta vaarallisten tasoristeysten poistamiseen turvaamme liikenneturvan rahoituksen sekä kohdennamme perusväylänpidon rahoitusta liikenneturvallisuutta parantaviin kohteisiin lisäämme myös yksityisteiden rahoitusta yksityisteiden avustuksiin osoitetaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä yhteensä kaksikymmentä miljoonaa euroa arvoisa puhemies ilmatieteen laitos tekee huipputason tutkimusta josta voimme kansakuntana olla ylpeitä ilmatieteen laitokselle esitetään seitsemänsadantuhannen euron lisäystä icaon globaalin avaruussääkeskuksen perustamiseen ja lisäksi ilmatieteen laitokselle esitetään kuudensadantuhannen euron lisäystä eurooppalaisen pienhiukkas pilvi ja hivenkaasututkimusinfrastruktuurin toiminnan rahoittamiseen

kyberturvallisuuden koordinointiin ja parantamiseen arvoisa puhemies hyvät kollegat suomalaiset äänestivät vaaleissa muutosta

on erinomainen asia että tässä budjetissa tunnustetaan se pitkä parlamentaarisen työn perinne joka on liikenneasioissa ollut edellisillä vaalikausilla ja ja aivan erinomainen asia että tuo kolmensadan miljoonan euron rahoitus korjausvelan pysäyttämiseksi nyt linjataan pysyväksi siitä kiitos kiitos hallitukselle ja liikenneministerille samoin tuon liikenneturvallisuusmäärärahan turvaaminen joka on ollut riippuvainen liikennevakuutusmaksujen liikenneturvallisuusmaksuosuudesta joka on noin prosentti liikennevakuutusmaksuista siinähän on se ongelma että tulokertymä vaihtelee vuosittain ja liikenneturvallisuuden rahoitus on ikään kuin epävarma toivon että tähän löydetään pysyvä ratkaisu jatkossa jotta jotta ei tarvitsisi joka tätä tarkentaa sitten vielä kysymys ministerille miten aiotte nopeuttaa kevytautojen hankkeen selvittelemistä koska kovin moni nuori ja perhe odottaa tällä hetkellä nopeaa ratkaisua tähän asiaan juuri äsken sain

rouva puhemies aivan ensimmäiseksi täytyy kiittää ministeri tästä mittavasta liikennesatsauksesta jonka tämän budjetin myötä hallitus tulee tekemään se että verrattuna vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista liikenteeseen käytettäviin rahoihin tulee kuudensadankuudentoista miljoonan euron lisäys on on huikeaa kokonaispottina puhutaan kolmesta ja puolesta miljardista myös itse toteaisin tästä kaksitoista vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta odotan jo jo toki tämän työn alkua ja kysyisinkin ministeriltä milloin milloin nämä nimetyt ihmiset tai puolueiden edustajat pääsevät tämän työn alkamaan tämä työhän tulee yhdistämään meitä yli puoluerajojen myöskin odotan sitä että pystymme alueellisesti tasapainoisesti suunnittelemaan suomen liikennekarttaa ja pystymme myöskin näin osallistumaan eun hankkeisiin hakemaan sieltä rahaa

kiitoksia hallitukselle maanteihin kohdistuvista panostuksista se on hyvä ala sitä tarvitaan lisää nytten tässä ammattiliikenteen puolelle tarvittaisiin vähän apua siinä kun otettiin niitä veroja elikkä polttoaineen hinta tulee nousemaan se pitäisi kompensoida kuten on hallitusohjelmassakin ammattidieselinä kuljetusliikkeille kompensaatiota sitten vielä vinjet maksut pitäisi saada niin että ulkomaisetkin autot rupeisivat maksamaan meidän kuluja täällä eivätkä pelkästään hyyryllä elä ja käytä vastikkeetta meidän teitä sekin oli viime hallituskaudella ihan lähellä mennä lävitse vielä huomioitava on se

rouva puhemies niin kuin tässä on todettu on aivan erinomaista että hallitus nyt tekee perusväylänpitoon kolmensadan miljoonan euron tasokorotuksen ja yksityisteillekin tulee ensi vuodelle kaksikymmentä miljoonaa euroa tämä jatkaa viime vaalikaudella aloitettua työtä jolloin laadittiin lähes miljardin euron korjausohjelma joka sisälsi sisälsi lähes kolmesataa hanketta ympäri suomen arvoisa puhemies liikenne ja viestintäministeriö antoi viime vuoden lopulla asetuksen pääväylistä ja niiden palvelutasosta silloinen liikenne ja viestintäministeri totesi että tällä asetuksella ei päätetä liikenneverkon investoinneista eikä pääväyläverkon ulkopuolisten maanteiden rahoituksesta kuitenkin tuo pääväyläverkon kartta on varsin karua katseltavaa kainuun koillismaan ja koillis koillis lapin näkökulmasta jotka on jätetty kokonaan pääväyläverkon ulkopuolelle sen vuoksi haluan nyt kysyä liikenne ja viestintäministeri marinilta koska kyse ei ole rahasta niin mikä estää ottamasta valtatie viitosen kajaanin pohjoispuolisen osuuden ja valtatie kahdenkymmenen mukaan tähän pääväyläverkkoon mikä tukisi alueiden tasapuolista kehittämistä

arvoisa rouva puhemies kun puhutaan liikenteen päästöistä ei voida olla puhumatta biokaasusta biokaasulla voidaan vähentää merkittävästi liikenteen päästöjä samalla on mahdollisuus vähentää peltojen raivausta ja edistää ravinteiden kiertoa siksi onkin tärkeää että hallitus panostaa jo ensi vuoden budjetissa kansalliseen biokaasuohjelmaan tämä on yksi konkreettinen askel kohti hiilineutraalia liikennettä mikä myös luo uusia työpaikkoja suomeen ja vahvistaa sitä paljon puhuttua huoltovarmuutta joka tänäänkin tässä salissa on jo moneen kertaan mainittu

arvoisa rouva puhemies minäkin yhdyn niihin kiitoksiin mitä muutkin edustajat tässä salissa ovat todenneet perusväylänpitoon tulee lisää rahoitusta pysyvää rahoitusta ensi vuodelle yli kuusisataa miljoonaa euroa siis yhteensä tähän liikennesektorille mikä myös ilahduttaa sydäntäni on se että raideliikenteeseen panostetaan

se on juuri sitä tulevaisuuteen investointia mikäli me haluamme torjua ilmastonmuutosta totta kai suomi rata kattaa hyvin pitkälle koko maan ja vaatii paljon investointeja myös vielä tulevaisuudessa lisää olisinkin kysynyt ministeri marinilta mitenkä kaksoisraide ylivieska oulu välille tästä lähtee etenemään pohjoisessa tarvitsemme lisää kapasiteettimahdollisuuksia ja tämä kaksoisraide on kyllä elinehto mikäli me haluamme saada sinne lisää sekä tavarakuljetuksia että henkilöliikennettä

valtion talousarvioesitys sisältää paljon hyviä ja tärkeitä infrahankkeita näitä kyllä tarvitaan jotta suomi pysyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa infrahankkeet ovat erittäin tärkeitä paikallisella tasolla mutta myös työllisyyden kannalta sen takia haluan kysyä ministeri marinilta miten nämä hankkeet vaikuttavat työllisyyteen onko tästä tehty arviota

arvoisa puhemies kuulimme hallitus suunnittelee parasta aikaa sellaista tiekarttaa joka tarkoittaa että me tulevaisuudessa olisimme fossiilivapaa maa se on erinomainen ja ja hyvä tavoite sitten jos ajatellaan sitä miten ihmiset tulevat toimeen eri eri maakunnissa ja eri paikkakunnilla suomessa niin tiedetään että suomi on pitkien etäisyyksien maa ja tarvitaan tarvitaan edelleen autoja sinne minne junat eivät kulje ensi vuonna tulevat voimaan uudet eu säännöt joiden mukaan autovalmistajien kaikkien uusien autojen keskipäästö ei saisi ylittää yhdeksänkymmenenviiden gramman rajaa hiilidioksidia kilometriä kohti tämä tavoite tulee olemaan vähintäänkin haastava erityisesti jos dieseleitten valmistus lopetetaan onko hallitus tietoinen tästä että uusilla dieselmoottoreilla päästään pienempiin päästöihin kuin esimerkiksi bensakoneilla

arvoisa rouva puhemies kun hallitus nyt nyt aikoo puolittaa liikenteen hiilidioksidipäästöt vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä sehän tarkoittaa sitä että polttomoottoriautoista pitäisi paljolti päästä eroon ja

rakennetaan kerrostaloja tai omakotitaloja ei

no hallitus aikoo tukea tätä joten tehdään mutta tulee todella kiire on mahdotonta saada sitä latausinfraa vanhoihin omakotitaloihin voi olla että pääsulakkeet pitää muuttaa mikä tulee kalliiksi vanhoissa kerrostaloissa on hirveä tappelu hallituksissa siitä tuleeko sitä latausinfraa on mahdotonta pienituloisilla saada sitä latauspistettä sille sähköautolle jos ei ole omaa uutta omakotitaloa

haluaisin tiedustella ministeriltä jos nyt tänä vuonna ostaa bensakäyttöisen auton onko se arvoton kaksituhattakolmekymmentä mennessä aiotaanko sitä verottaa nyt niin paljon ettei sillä enää kukaan

arvoisa rouva puhemies minäkin yhdyn kiitoksiin ministerille tästä panostuksesta väyliin ja ennen kaikkea raideliikenteeseen raideliikenne on vähäpäästöinen liikennemuoto ja ennen kaikkea raskas liikenne tulisi siirtää raiteille se olisi liikenneturvallinen teko myös hyvin usein ovat junat myöhässä ennen kaikkea pohjanmaan radalla ja siellä on turvalaiteongelmia onko ministerillä tietoa tuleeko nyt tässä satsauksia liikenteenohjausjärjestelmän uudistukseen ja kulunvalvontaan se olisi merkittävä parannus ennen kaikkea ratainfran osalta raideliikenteen

rouva puhemies edustaja kotiaholle tiedoksi että hallitusohjelmassa on maininta vinjettimaksusta ja ammattibiodieselistä ne ovat myöskin siellä ja uskon että ministeri vie eteenpäin kuten hallituksen ohjelmassa on kiitos ministerille jo näistä panostuksista mitä nyt pannaan liikkeelle mitä hallitusohjelmassa on nimenomaan on tärkeää että perusväylänpitoon satsataan kuten yhteisesti on sovittu myöskin parlamentaarisesti viime kaudella se on iso satsaus ja nyt satsataan vielä enemmän kuin on päätetty sillä saadaan teitä kuntoon koko suomessa se on tärkeää että ihmisten liikkuminen on turvallista maanteillä sillä pääosa ihmisistä kuitenkin liikkuu teitä pitkin tärkeää on myöskin että ratahankkeita saadaan vietyä eteenpäin tärkeää olisi myöskin tulevaisuudessa että niitä ratahankkeita jotka ovat jo olemassa viedään eteenpäin että esimerkiksi vaikkapa karjalan radan ja savon myöskin seuraavia vaiheita viedään eteenpäin itse myöskin painottaisin että nopeat laajakaistaverkot ovat myöskin tulevaisuutta ja nimenomaan toimivat laajakaistaverkot ja ministeri on myöskin tätä asiaa viemässä eteenpäin

rouva puhemies nopeat junayhteydet ovat tärkeitä sujuvan liikkumisen ja ilmaston kannalta suomi rata hyödyttäisi nimensä mukaisesti isoa osaa suomesta olisi siis enemmän kuin suotavaa että hankkeelle luotaisiin kunnianhimoinen aikataulu syyskuussa ilmoitettiin että liikenne ja viestintäministeriö käynnistää neuvottelut tampereen ja helsingin välisen suomi radan edistämiseksi sekä hankeyhtiön perustamiseksi kysyn ministeriltä tavoiteaikataulua milloin väli tampere helsinki taittuu alle tunnissa sehän olisi mahdollista nykyisellä kalustolla kunhan raiteet vain saadaan kuntoon neuvotteluryhmiä asian tiimoilta parhaillaan perustetaan mutta työlle ei ilmeisesti olla asettamassa tavoiteaikataulua se herättää syystäkin ihmetystä kun projektilta puuttuvat aikataulu ja selkeät askelmerkit on olemassa suuri vaara että nopean yhteyden valmistuminen venyy ja vanuu seuraavien hallitusten vastuulle sekö on viivyttelevän hallituksen tarkoituskin siirtää toteutus

arvoisa puhemies tässä tulikin jo runsas määrä kysymyksiä ensimmäisenä edustaja jokinen kysyi kevytautoaikatauluista tätä asiaahan käsiteltiin viime perjantaina hyvin perusteellisesti tässä salissa ja silloin selvennettiin myös tätä aikataulua tähän on on nyt ehdotus jossa lykätään kevytautolainsäädännön voimaantuloa vuodella ja tänä aikana pyrimme varmistamaan sen että saamme suomen lainsäädännön eu säädösten mukaiseksi ja ja asiassa päästään etenemään sanon että tämä vuoden aikataulukin on erittäin kireä koska tähän liittyy notifiointi joka meidän pitää tehdä ja sen takia tämä aika aika on on tällainen edustaja kymäläinen kysyi kaksitoista vuotisesta valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja tämän työn käynnistymisestä ja moni muukin kysymys itse asiassa tähän kokonaisuuteen liittyy kuten sanoin tämä on tämän hallituskauden isoin ja merkittävin liikennepoliittinen kysymys kaksitoista vuotisen pitkäjänteisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen yhteistyössä kaikkien puolueiden kanssa tämä työ tulee alkamaan tämän kuun lopussa itse asiassa tänään liikenne ja viestintäministeriön johtoryhmässä tullaan tämä parlamentaarinen työryhmä asettamaan näistä edustajista ollaan esitykset saatu eduskuntapuolueilta

sitten edustaja kotiaho kysyi kuljetusalan toimintaedellytyksistä tähän jo jo osaltansa edustaja torniainenkin täällä vastasi tietenkin kuljetusala on on aivan keskeinen ja meidän pitää toimintaedellytyksistä pitää huolta edustaja aittakumpu kysyi pääväyläverkostosta tämä on sellainen kysymys joka tulee tarkasteluun tässä kaksitoista vuotisessa

siitä on on sovittu hallitusohjelmassa ja ja pidän erittäin luontevana että samassa yhteydessä kun tämä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään samalla myös tarkastellaan pääväyläverkostoa edustaja soinikoski nosti esiin biokaasun tämä on tärkeä kokonaisuus liikenteen päästöjen vähentämisessä ja tässä tullaan tekemään hyvää yhteistyötä eri ministeriöiden välillä niin liikenne ja viestintäministeriön maa ja metsätalousministeriön ympäristöministeriön kuin muiden muiden muun muassa työ ja elinkeinoministeriön kanssa tämä on iso kokonaisuus ja selkeä painopiste hallituksella sen eteen tulemme tekemään töitä edustaja hänninen kysyi kaksoisraiteesta ylivieska oulu välin osalta tähänkin totean että valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tullaan tarkastelemaan koko rataverkkoa myös oulun yhteyden nopeutusta se ei ole mihinkään unohtunut sitten oli vielä lukuisia muita kysymyksiä joihin valitettavasti en ehdi vastaamaan mutta vastaan vielä tässä kohtaa edustaja vikmanin kysymykseen suomi radan aikataulusta me kaikki tiedämme että nämä ovat valtavan isoja tulevaisuushankkeita ne eivät valmistu muutamassa vuodessa pelkästään suunnittelujänne näille

yleissuunnitteluun ratasuunnitteluun tämä on monivaiheinen prosessi ja kuten olen aikaisemmin todennut aikaisintaan tämä tunnin nopea yhteys liikennöinti itse kulkijoiden näkökulmasta voi alkaa kaksituhattakolmekymmentä luvulla ja sen takia pidän erittäin tärkeänä ja olen korostanut sitä että tämä pohjatyö pitää tehdä huolella tavoiteaikataulu meillä on näiden neuvotteluiden käymiseksi ja se tavoiteaikataulu on että tämän syksyn aikana saisimme hankeyhtiöt perustettua ja toivomme että kunnilla on edellytyksiä valmiuksia ripeällä aikataululla näitä neuvotteluita käydä

arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri marin tässä tulee tuo kuusisataa miljoonaa puheeksi tai reilu kuusisataa miljoonaa useamman kerran mutta täytyy kuitenkin muistuttaa sellainen homma että tässä on neljäsataa miljoonaa likimain otettu dieselin ja parafiinisen dieselin ja muun polttoaineen verotuksesta elikkä todellisuudessahan se ei ole kuin reilu kaksisataa miljoonaa mitä nyt laitetaan mutta olen automiehenä todella kiitollinen siitä siitä asiasta että tällainen rahoitus rahoitus siihen tulee ja todellakin innolla odotan kun olen myös siinä kaksitoista vuotisessa liikenteen parlamentaarisessa ohjausryhmässä mukana haluan kuitenkin kysyä vielä tällaisesta asiasta onko valtatie viidelletoista teille kuinka tuttu ja sen hätää kärsivä ambulanssiliikenne ei missään muualla suomen teillä tällä hetkellä ole

arvoisa puhemies hallituksen tavoite on fossiilivapaa liikenne kuten ministeri kertoi tässä budjetissa otetaankin merkittävä askel kohti kestävämpää liikennejärjestelmää merkittäviä panoksia on tulossa raiteille kävelylle ja pyöräilyyn

työsuhdepyöräilyn edistäminen ja mal yhteistyön jatkaminen panostukset joukkoliikenteeseen ja esteettömiin kävely ja pyöräily ympäristöihin ovat myös tasa arvoteko sillä kaikilla suomalaisilla ei ole autoa monesti autoon ei ei ole varaa tai sen ajo oikeuden on menettänyt esimerkiksi sairauden vuoksi nämä panostukset myös edesauttavat lasten ja nuorten kykyä itsenäiseen liikkumiseen ja harrastamiseen

arvoisa puhemies on hienoa että hallitus vie eteenpäin tätä kaksitoista vuotista parlamentaarista liikennejärjestelmäsuunnittelua ja odotan hyvää yhteistyötä myöskin tältä parlamentaariselta ohjausryhmältä hyvää on tässä myöskin se se että moni näistä liikennehankkeista toimeenpanee parlamentaarisesti sovittua linjaa ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä ratoihin on myöskin tervetulleita lisäyksiä mutta vielä palaan sen verran näihin tunnin juniin että ne vaatisivat kyllä mielestäni myös tällaisen selkeän tavoiteaikataulun pelkoni on että tällä valmistelutahdilla emme ehdi kiinni eu rahoituksen hakuun kysyisinkin miten varmistatte etteivät eu rahat mene nyt ohi suun vielä pirkanmaan osalta sanon kiitokset hämeenkyrön ohitustiestä ja siitä että ysitielle ensimmäinen pätkä lisäkaistaa on tulossa toivon että että ysitielle sitten jatketaan myöskin laajempaa suunnittelua vaitinaron risteykseen kaksitoista tiellä ja sitten jos ympäristöystävällistä liikkumista halutaan edistää niin myöskin tampereen ratikan seuraavan vaiheen ja joukkoliikennetuen kasvattaminen oletteko viemässä näitä eteenpäin kiitos

jostain syystä laihia jalasjärvi pätkä tippui sieltä viime kaudella pois mutta tässä on paljon hyvää suunta on kääntynyt

puhemies autoala kehittyy koko ajan tänä päivänä kunnon sähköautoja ei vielä paljon ole mutta tulevaisuudessa parin vuoden kuluttua niitä tulee olemaan valtavasti ja ja uskon että silloin ihmiset tulevat ostamaan niitä enemmän mutta tämä meidän latausverkkosysteemi ei ole lähelläkään sitä mitä sen pitäisi olla kahden vuoden kuluttua kun meidän sähköverkot eivät ensinnäkään kestä sitä latausta mitä ministeri meinaa sille asialle tehdä koko ajan jauhetaan sitä että sähköautot pelastavat maailman

arvoisa rouva puhemies minäkin haluan yhtyä kiitoksiin tästä kolmensadan miljoonan euron korjausvelan taklaamisesta mikä on parlamentaarisen työryhmän linjaus ja nyt ministeri siitä nappasi kopin toinen kiitos on raidehankkeisiin liittyen tästä hanko hyvinkää radan sähköistämisestä siitäkin viime kaudella jonkun verran jumpattiin ja on vissiin jumpattu sitten vihdoin ja viimein alkaisi toteutumaan oikeastaan minun kysymykseni liittyy tähän kun viime kaudella säädettiin tämä liikennepalvelulaki joka nyt ei valitettavasti mennyt ihan putkeen ainakaan taksiliikenteen osalta näyttäisi siltä että harmaa talous on lisääntynyt syyhän on siinä että taksamittareita ei enää tarvitse käyttää kuin ainoastaan silloin kun laskutus perustuu ajan tai matkan mittaamiseen toinen on tämä asemapaikka asemapaikka ja päivystysvelvoite mitä sille voidaan tehdä onko siinä korjausliikkeitä mahdollista tehdä

arvoisa puhemies kuten kuullaan niin nämä liikenteen investoinnit ja perusväylänpitoon saatu rahoitus keräävät kyllä kiitoksia tässä salissa ja ne tulevat erittäin tarpeeseen satakuntalaisena kansanedustajana en voi olla kiittämättä näistä panostuksista joita me vihdoista viimein haluan muistuttaa että satakunnan osuus viennistä on kuitenkin seitsemän prosenttia nyt saadaan rahoitusta kaksikymmentä miljoonaa pori mäntyluoto tahkoluoto radan peruskorjaukseen uhkanahan meillä jo oli siellä että nopeusrajoitukset tulisivat käyttöön jopa niin että rata ei välttämättä hetken päästä enää olisi käytössä tämä on erittäin tärkeä viesti meidän elinkeinoelämällemme ja ja erityisesti haluan myös muistuttaa että nämä kaikki satsaukset ovat äärimmäisen tärkeitä ilmastotekoja ja tekoja turvallisemman liikenteen puolesta erityiset kiitokset en voi olla mainitsematta myös vt kolmea mikä vaikuttaa meille pohjois satakuntaan erittäin positiivisesti kiitokset

arvoisa rouva puhemies kiitos hallitukselle kun käynnistetään useita merkittäviä ratahankkeita esimerkiksi keski suomessa käynnistyy historiallisen ratainvestoinnin suunnittelu kun tampere jyväskylä raideyhteyden kunnostustöiden suunnittelu nyt käynnistyy siitä sydänlämpöinen kiitos hallitukselle ja teille ministeri marin kaikkien keskisuomalaisten puolesta myös muita ratayhteyksiä totta kai pitää tulevaisuudessakin kehittää ja erityisesti nämä poikittaiset ratayhteydet ovat tarkastelun alla esimerkiksi keski suomen pirkanmaan ja etelä pohjanmaan väliset yhteydet haapamäen risteysaseman kautta kulkevat radat niillä on merkittävää matkailullista arvoa ja myöskin tavaraliikenteellistä henkilöliikenteen lisäksi kuinka näette näiden ratayhteyksien kehittämisen me olemme niitä edustaja savolan ja pirttilahden kanssa pitäneet esillä ja mielelläni kuulisin mitenkä tässä kaksitoista

puhemies kesäkuun lisätalousarviossa myönnettiin kaikkiaan yksitoista miljoonaa euroa helsinki tampere pääradan kehittämisen suunnitteluun tämä herätti oulussa ja koko pohjoisessa suomessa ihmetystä vaikka selkeä enemmistö meidän vaalipiirin kansanedustajista istuu hallituspuolueissa niin ei maakunnalle tärkeää suunnittelumäärärahaa saatu koko pääradan suunnitteluun vaan vain tampereelle asti nyt kun luen tätä keltaista kirjaa niin en näe täälläkään merkkiäkään siitä että vuonna kaksituhattakaksikymmentä pääradan suunnittelua saati kehittämishankkeita ulotettaisiin koskemaan pohjoista päärataa

huomaa vaikka siellä hallituspuolueiden kansanedustajat kyllä puhuvat konditionaaleissa että pitäisi ja tulisi ja olisi kiva ja kaikkea tällaista kieltä käytetään mutta sitä täältä ei kuitenkaan löydy vaikka teillä on valta siihen kysynkin ministeriltä mitä suunnitelmia hallituksella ja ministeriöllä on pääradan kehittämiseksi ja miksi pääradan pohjoisosan suunnitelmia ei näy täällä

arvoisa rouva puhemies kiitokset todellakin ministerille ja hallitukselle siitä että nämä korjausvelkahankkeet ovat tai että kolmesataa miljoonaa on suoraan nyt budjettiin merkitty kiitos myös tästä yksityistierahoituksesta se on kahdenkymmenen miljoonan tasoa aikaisempina vuosina on puhuttu vain muutamasta hassusta miljoonasta myös kiitokset näistä kolmostien hankkeista edustaja ikonen kävikin hyvin lävitse kolmostien ysitien ja kaksitoista tien jotka ovat erittäin merkityksellisiä meidän koko valtakunnan kulkuyhteyksien osalta päärata ja päärata plus tulivat hyvin käsiteltyä ja olen tyytyväinen siitä että suunnittelu edes on lähtenyt käyntiin toivottavasti se suunnittelu ei vie viittä vuotta mitä tässä on esimerkiksi ajateltu kiitokset myös näistä pilottihankkeista mitä edellisen hallituksen aikana on tehty ja toivon näiden lähijunaliikennepilottien edelleenkin jatkuvan se on erittäin muun muassa orivesi haapamäki seinäjoki jyväskylä välille ja toivonkin että myös pohditaan näiden ratalinjauksien sähköistystä

arvoisa puhemies kiitos ministerille

erityisesti lämmittävät mieltä kaikki investoinnit raiteisiin kävelyyn ja pyöräilyyn ja tämä pitkäjänteisen kehityksen kehityksen esiintuominen ja ilmastonäkökulma meillä on tässä puhuttu nyt autoilun käyttövoimasta mutta yhtä lailla tärkeänä osana on ajosuoritteen taittaminen eli autoilun siirtäminen johonkin muuhun muotoon ja tähän liittyen yksi väline erityisesti kaupunkiseuduilla ovat ruuhkamaksut jotka hallitusohjelmassa on linjattu olisin kysynyt niistä olisin kysynyt niistä millä aikataululla ja minkälaisella näkökulmalla tämä valmistelu etenee sitten toisena asiana mainitsitte ilmatieteen laitoksen ja laitoshan on paitsi tutkimustiedon tuottaja myös hyvin tärkeä ilmastotieteellisen tiedon välittäjä ja kun seuraa tätä ilmastopoliittista keskustelua niin siinä on välillä kyllä aika heikkoa ymmärrystä kysyisinkin ministeriltä miten voisitte ehkä parantaa tätä laitoksen roolia tässä tieteellisen tiedon välittämisessä yleisölle ja päätöksentekijöille

puhemies

elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja myös liikenneturvallisuuden kannalta lisäksi kiitän tästä voimakkaasta ilmastonäkökulmasta hallituksen liikennepolitiikassa nyt panostetaan kävelyyn ja pyöräilyyn joukkoliikenteeseen raideliikenteeseen ja biokaasun edistämiseen nämä ovat erittäin erittäin tärkeitä asioita toivoisin että ilmastopolitiikka olisi voimakkaammin suomen liikennepolitiikkaa ohjaava näkökulma ja myös että näitä kustannushyötyanalyysejä kehitettäisiin siihen suuntaan otettaisiin enemmän huomioon ilmastohyötyä ja siitä pääsenkin sitten tähän pohjoiseen päärataan arvoisa puhemies ouluun on yhtä paljon matkustajia junalla kuin turkuun päivittäin ouluun menee valtava määrä rahtia ja toisaalta samaan aikaan sinne menee paljon lentoliikennettä ja jos ajatellaan että halutaan vähentää lentämistä suomen sisäisillä yhteyksillä niin pohjoinen päärata sen nopeuttaminen

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeriltä myöskin viestintäyhteyksistä tässä puhutaan paljon liikenteestä mutta liikenne ja viestintäministerin toimenkuvaan kuuluvat myöskin viestintäyhteydet nythän on niin että meri lapissa on satoja

antennitalouksia joissa televisio ei vain yksinkertaisesti yksinkertaisesti näy ja tällä hetkellähän tämä on oikeusasiamiehellä siitä on tehty kantelu että liikenne ja viestintäministeri ei hoida hommiaan ja ei saa digitaa aisoihin koska digita ei pysty välittämään sitä antennisignaalia sata prosenttisesti a ryhmän kanavia niin kuin sille kuuluu toimiluvassa ja silti nämä ihmiset maksavat yle veron ihan siinä missä muutkin sitten on myöskin näitä mobiiliyhteyksiä kännykkä ei kuulu joka paikassa lapissa ja senkin pitäisi minusta

kiitos puheenjohtaja

rillit päähän joo puhemies anteeksi on erittäin hyvä että ilmastonmuutoksen torjumiseksi hallitus tekee painotuksia muun muassa panostamalla vähäpäästöiseen liikenteeseen ja kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen sillä että panostetaan kestävään liikenneinfrastruktuuriin mahdollistetaan vähäpäästöinen liikkuminen koko maassa nyt voidaan aidosti puhua merkittävästä ilmastoteosta olen myös erittäin tyytyväinen tästä kaksitoista vuotisesta ohjausryhmästä ja toivon todella että tätä kautta parlamentaarisesti voidaan edesauttaa niiden tieliikennehankkeiden kuten valtatie viidentoista etenemistä missä on saatu nyt suunnitelma valmiiksi ja että myös siellä tasapuolisesti maanlaajuisesti pystytään näitä asioita edistämään

arvoisa rouva puhemies edustajat honkonen ja pirttilahti nostivat esille nämä poikittaisliikenneyhteydet ja haluan sitä vielä vielä korostaa viime vaalikaudella lähti käyntiin tämä niin sanottu pilottihanke toki nyt hieman linjaukset ovat muuttuneet siitä kalustoyhtiöstä ja yksityisestä raideliikenteestä ensi vuoden alusta kuitenkin tällä poikittaisyhteydellä niin sanotulla haapamäen radalla ostopalveluliikenne jatkuu eri muodossa ja siellä kuntien ja maakuntaliittojen välisellä yhteistyöllä on saatu hyvät junavuorot toivon että katsotte sen perään että tämä hyvä kehitys voi myös jatkua ja kuntien kanssa sitä yhteistyötä siellä jatketaan

sinne nyt satsataan kolmesataa miljoonaa euroa etelä pohjanmaan ely keskuksen hätähuuto tuli viime viikolla siitä kuinka useita pikiteitä uhataan muuttaa sorateiksi koska rahat eivät riitä toivoisin nyt että näitä satsauksia kohdennettaisiin nimenomaan näille osuuksille joissa tätä uhkaa on päällä koska eihän se ole mistään kotoisin jos jos täällä meillä liikenneyhteydet huononevat sen takia että rahoja

arvoisa puhemies toivon että pystyn kahdessa minuutissa vastaamaan näihin edustajien kysymyksiin edustaja bergqvist kysyi aiemmin työllisyysvaikutuksista kyllä näillä liikenneinfrahankkeilla on merkittäviä työllisyysvaikutuksia tuhansien henkilötyövuosien arvosta työllisyysvaikutuksia mutta kun katsotaan tätä hallituksen seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysastetavoitetta niin siihen emme näitä sisään tietenkään laske vaan nämä ovat totta kai hankekohtaisia eli emme tässä pyri mitenkään kikkailemaan näillä työllisyysluvuilla mutta tietenkin näillä on merkittäviä työllisyysvaikutuksia myös kuljetusten sujuvuudella ja sillä että tavara liikkuu on tietenkin työllisyyden ja elinkeinoelämän näkökulmasta iso vaikutus sitten täällä on tullut useita kysymyksiä liittyen ilmastotoimiin sähköautojen latausinfrastruktuuriin asuintalojen latauspisteisiin tämä on todella tärkeä kokonaisuus me tiedämme että liikenne tulee sähköistymään itse uskon että se tulee tapahtumaan ehkä nopeammin kuin tänään osaamme ennakoidakaan tästä on selkeitä viitteitä myös autonvalmistajien suunnalta ja meidän pitää yhteiskuntana pystyä varautumaan tähän hallitus on tekemässä merkittäviä toimia myös latausinfrastruktuurin kehittämisen puolella niin

valmistuneet pohjanmaan radan merkittävät parannukset yli kahdeksansataa miljoonaa euroa tähän kokonaisuuteen eli pohjanmaan rataa ei olla unohdettu päinvastoin pohjanmaan radalle on tullut merkittäviä panostuksia kun katsomme kymmenen vuoden aikajaksolla tietenkin myös tulevaisuudessa kun teemme valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman haluamme parantaa raideliikenneyhteyksiä ihan koko suomessa ja tietenkin koko pääradan parantaminen aina helsingistä pohjoiseen asti on aivan keskeistä koko suomen näkökulmasta

eu rahoista edustaja ikonen kysyi ikonen kysyi miten varmistamme eu rahojen saannit olemme keskustelleet komission kanssa tästä hyvässä yhteisymmärryksessä ja meillä on se käsitys että meidän olisi mahdollista saada suunnittelurahoitusta tällä aikataululla mikä on nyt asetettu sekä tampere helsinki välille pääradan kehittämiseen suomi radan kehittämiseen että helsinki turku välille

näistä häntähauista rakentamisen rahoitusta kenties varsinaisesti ei ole saatavissa tämä on meidän tietomme mutta tulevaisuudessa kyllä kun vuonna kaksikymmentäyksi alkaa tämä varsinainen rahoitushakukausi niin sitten myös nämä haut ovat mahdollisia esimerkiksi espoon kaupunkirata menee mal kokonaisuuden piiriin ja ja myös tässä tietenkin tämä eu rahoitusnäkökulma on todella oleellinen pahoittelut ihan kaikkiin en ehtinyt vastaamaan täällä oli paljon hyviä kysymyksiä

miten ministeri marin voidaan saavuttaa liikenteen päästövähennystavoitteet nykyisellä tienpidon tasolla kun tieverkko rappeutuu huolestuttavan nopeasti ihan pääverkkoa myöten ja jos olet vastaamassa että nythän talousarvioesityksessä on perusväylänpitoon lisää rahaa niin osaako ministeri sanoa kuinka paljon lisäkustannuksia teiden huono kunto aiheuttaa yhteiskunnalle ja jos ei niin pitäisikö asiaa selvittää

on todella helppo yhtyä niihin kiitoksiin mitä täällä on tullut tästä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan budjetista täällä on paljon hyvää tuosta korjausvelka asiasta on hieno asia että siihen laitetaan kolmesataa miljoonaa kysyisin vähän mihin viittasi edustaja savola täällä millä prosessilla aiotte jakaa ne rahat nyt meillähän on hyvin erilainen tilanne eri eri ely keskuksissa tai ely keskusten alueilla millä konstein saatte tietää missä parhaiten niitä nyt tarvittaisiin sitten vähän pyyhkeitäkin

mielipidettä tästä asiasta nimittäin tämähän on täysin vastakkainen sille ihmisten liikkuvuusajattelulle sitten miten aiotte korjata taksipalvelut ja miten aiotte korjata vammaiskuljetuspalvelut

kysyisin ministeriltä kun me tiedämme että ten t verkon osalta nimenomaan pääradalle on mahdollista saada rahoitusta sitten jatkossa kun sitä investointirahaa tullaan saamaan onko niin että hallitus ja ministeri haluaisivat ohjeistaa hieman parlamentaarista valmistelua siinä suhteessa että se ei tarkoita vain pelkästään pääradan rahoitusta vaan että kaikki mikä parantaa pääradan liikennöintiä olisi siinä rahoituksessa mukana jos olen oikein ymmärtänyt niin eu rahoituksen tarvitse perustua juuri johonkin väylään vaan voi olla kyse poikittaisliikenteestä mitä täällä edustajat savola ja pirttilahti ovat tuoneet esille eli pori haapamäki radan vaikkapa lng vetureilla toimiva liikennöinti voisi antaa huomattavasti enemmän mahdollisuuksia pääradan liikenteelle ja nimenomaan henkilöliikenteelle ja parantaa sen väylän vetävyyttä

liikenne ja viestintäministeriön hallinnonala sai erittäin hyvän kohtelun hallitusneuvotteluissa ja se näkyy nyt uskonpa näin että tämä ministeri marinin pääluokka taitaa olla tässä salissa ainoita joka sai näin hyvän käsittelyn joka puolelta ja nämä nyt ovat tämä on pikkuinen heitto tuonne oppositioon niitä pysyviä menoja joita aamupäivällä kyllä kritisoitiin erittäin paljon nämä ovat niitä pysyviä menoja mutta hyvä niin että niitä on on erittäin tärkeää että että liikenneverkkoa kehitetään kokonaisuutena kun täällä aamupäivällä puhuttiin työllisyydestä talouskasvusta niin liikennesektorihan on liikenneverkon kuntohan on aivan oleellinen asia haluan muistuttaa siitä että pohjois suomessa on suunnitteilla miljarditason isot hankkeet joista varmasti useampi ainakin toteutuu se merkitsee kuljetustarpeita rautateille satamiin tiestölle ja niin edelleen koko suomen näkökulma on tärkeä

arvoisa rouva puhemies on hienoa että raideratkaisut etenevät nyt vauhdilla kuntien rahoitusosuudet eivät kuitenkaan voi kuntatalouden nykytilassa nousta aiemmista osuuksista raidehankkeista kaupunkiradan valmistelu on pisimmällä ja valmiina käynnistymään kysynkin ministeriltä eteneekö tämä rahoitus osana mal sopimuksia nyt marraskuussa onko valtion rahoitusosuus siinä valmiina ja ollaanko valmis hetimmiten hakemaan eu tukia hankkeelle ilmaston ja suomalaisten kunnon vuoksi on hienoa että kävely ja pyöräilyinvestoinnit etenevät nyt aiempaa nopeammin tähänkin tarvitaan vahvaa sitoutumista myös kuntatasolta ja sitten vielä sähköautojen latausinfran osalta kiitoksia neljän miljoonan satsauksista vuodelle ja siitä että hallituksen esitys latausinfrasta on jo tälle on selvä käyttäjien tilaus ja tarve oslossa vierailimme valiokunnan uavn kanssa ja siellä yli puolet uusista autoista on jo sähköautoja meillä on matkaa tähän kuitenkin vielä arvoisa

kahdella viime vaalikaudella kaikki eduskuntaryhmät edustaja rantakangas olivat täysin yksimielisiä yksimielisiä siitä että perusväylänpitoon lisätään pysyvästi kolmesataa miljoonaa vähintään kolmesataa miljoonaa joka vuosi on tehty ja se on erinomaisen hyvä viime kaudella ei ihan tehty kun oli keskustalainen ministeri mutta nyt on tehty ja kiitokset siitä mutta arvoisa puhemies siitä emme anna kiitosta että te polttoaineverolla keräätte jälleen lisää rahaa joka iskee tähän liikenteeseen hyvin voimakkaasti edelleen keräätte yhdeksän miljardin verran liikenteeltä ja annatte nyt sitten pikkusen yli kolme miljardia eli aukko on valtavan suuri sitten nostan tässä esille tämän tampere jyväskylä ratayhteyden siihen on nyt viisitoista miljoonaa toivottavasti kolme miljoonaa tulee tulee mukaan ja sitten pyydän että ministeri toteaa että sen rakentaminen myös aloitetaan heti kun suunnitelmat ovat

arvoisa puhemies ihan ei tehty ei aikaisemmalla kaudella silloinhan kyllä perusväylänpitoon satsattiin näitä kertaluontoisia panostuksia kyllä se on selvä ja se minkä edustaja rantakangas otti esiin on tärkeä asia se että nyt tulee pysyvä ja siinä on myös se tärkeä puoli mikä täytyy nähdä että silloin kun tehdään pysyvä kolmesataa miljoonaa pysyvä tasonkorotus niin sillä saadaan enemmän tienpätkää kuin kertaluontoisella panostuksella koska silloin myöskin urakoitsijat nämä yhtiöt pystyvät investoimaan pitemmällä tähtäimellä ja ja silloin ei tule tämmöisiä urakkapiikkejä jotka nostavat sitä hintaa jolloin saadaan vähemmän vähemmän tienpätkiä arvoisa puhemies kun edustaja jokinen otti otti tässä nämä kevytautot esiin niin ministerihän vastasi hallituksen linjahan on tässä selvä mutta kyllä minä ajattelisin niin että kun kokoomus tänään muun muassa kyseli onko hallituksella kykyä tehdä päätöksiä tai löytää yhteisiä kantoja niin ehkä olisi reilua että kokoomuskin kertoisi nyt nyt mikä on kokoomuksen kanta näihin kevytautoihin ja tähän esitykseen joka täällä kyllähän totta kai nyt kokoomus itse löytää pelkästään oppositiopuolueena kun ei tarvitse tehdä kompromissia tähän jonkun kannan mikä se on se kokoomuksen kanta mielellään kuulisin

joka laittoi liikkeelle tämän kevytautojen valmistelun sen että me saisimme ne suomeen ja nyt on tilanne se että me tarvitsemme varmasti sieltä eusta sitä hyväksyntää tähän mutta mielestäni aivan liian pitkässä liemessä aivan kerta kaikkiaan mentiin rähmällensä eun edessä ja ja minun mielestäni se oli sellainen typerä temppu tältä eduskunnalta minun mielestäni olisi pitänyt taistella enemmän no me olemme päättäneet nyt näin mutta mutta me teemme sen nyt ilman muuta sillä tavalla että se menee kirjan mukaan että me saamme sen tänne mutta todella pitää tehdä nyt topakasti töitä ei tässä voi mennä vuotta kun me kaikki tiedämme mistä tämä johtuu se johtuu niistä maista jotka lähtivät tästä tappelemaan tuolla eussa

ei toki ole tämän budjetin kysymys täällä paljon puhutaan tietenkin tiepätkistä ja aluepolitiikasta mikä on aivan oikein ja on hyvä että ministeri saa kiitoksia niiltä alueilta joihin näitä tiehankkeita tai raidehankkeita vesiväyliä tai muita on pystytty kehittämään hallitusohjelmaan kirjattiin sisävesiliikenteen ohjelmasta ja jos ministeri vastaisi miten tämän kanssa edetään totean että on hienoa että nämä kaksikymmentäkuusi hanketta eri puolille suomea nyt ennen tämän parlamentaarisen järjestelmän aloittamista tullaan toteuttamaan jottei tumput suorina seisota tällä hetkellä ja muistamme kaikki että kun väyliä pistetään kuntoon ja vaarallisia risteyksiä

rouva puhemies kun tämä kevytautokeskustelu nousi nyt jälleen esille nimenomaan kokoomuksen tahdosta tässä keskustelussa niin itsekin kyllä haluaisin nyt tietää lopullisesti sen mikä on kokoomuksen linja tähän hallituksen esitykseen nimenomaan tähän vuodella siirtoon viime viikolla kun tästä perjantai iltana keskusteltiin täällä edustaja heinonen kertoi että hän vastustaa hallituksen esitystä hän kertoi että hän äänestää perussuomalaisten hylkäysesityksen puolesta ja nyt me olemme kuulleet kuinka edustaja risikko te kerroitte että kokoomuksen linja on kirjan mukaan siis äänestättekö te tätä vuoden siirtoa vastaan vaiko vuoden siirron puolesta mikä on hallituksen esitys olisi hyvä nyt kuulla oikeastaan kokoomuksen selkeä linja tähän asiaan haluatteko te äänestää sen puolesta että olette vastaan oikeuskanslerin näkemystä myöskin se on minusta aika painava näkökanta vai mennäänkö nimenomaan hallituksen esityksen mukaan

tarkoitan sillä että mennään kirjan mukaan sitä mitä liikennevaliokuntahan on käynyt keskustelun tästä ja todennut että että nyt tehdään nämä tarvittavat muutokset ja pyritään siihen notifiointiin mutta meidän kantammehan on se että tämä on liian pitkässä liemessä ja me olemme aivan rähmällämme eun edessä se on se mutta totta kai me olemme halunneet tehdä yhteistyötä siinä että menisimme eteenpäin emmekä ole sillä tavalla halunneet mitään eriäviä mielipiteitä siellä niin olen ymmärtänyt mutta meidän kantamme on se että se on liian pitkässä liemessä

on kyllä pakko sanoa kokoomukselle että sanon sitä ja teen tätä perussuomalaiset tekivät tästä liikennevaliokunnassa hylkäysesityksen ja olimme johdonmukaisia ja toimme sen tänne saliin me katsoimme kuten edustaja risikko aivan oikein sanoi että tässä kumarreltiin eulle jos katsoo hallituksen esityksen perusteluita niin komission perustelut sille että kevytautoja ei voi tuoda ovat täysin naurettavia melkein rivien välistä ei tarvitse edes lukea kun melkein suorastaan he haluavat suojella ranskalaista ja ja italialaista auto ja mopoteollisuutta tässä on hauskinta se kun täällä sanotaan että että autoja ei ole suunniteltu ajettavaksi tuota nopeutta koko sen käyttöiän eli kuuttakymppiä miettikää auto ei tykkää että sillä ajetaan hiljaa ja tällaisia ei saa säätää ja tämmöiseen me menemme mukaan ministeri marin te olisitte voinut eussa olla tämän asian kanssa topakampi mutta kokoomus älkää viitsikö tehdä jos te ette ole mukana kunnolla niin sitten reilusti myönnätte tämä on ihan älytöntä nyt selittää ja sitten itse ei tee edes esityksiä vielä
edustaja löfström ja sitten ministerille viimeinen vastauspuheenvuoro

siksi on tärkeää että hallitus huolehtii merenkulun kilpailukyvystä kuten talousarvioesityksestä käy ilmi se on hyvä eduskunta hyväksyi viime viime vaalikaudella yksimielisesti lausuman jolla lisäksi halutaan vahvistaa merenkulun kilpailukykyä esimerkiksi ruotsin merenkulkupolitiikassa käytetään nettopalkkajärjestelmää minkä viime eduskunnan lausunto otti esiin haluan siksi kysyä ministeriltä pitääkö hallitus mahdollisena että

korjauksista mistä hallitusohjelmassa on jo sovittu eli eli tähän tullaan korjauksia tekemään osa korjauksista on varmasti helpommin tehtävissä mutta kuten tiedämme siihen vanhaan malliin ei valitettavasti ole palaamista täällä edustaja risikko kysyi myös kela ja sote kyydeistä nämähän eivät varsinaisesti ole liikenne ja viestintäministeriön alaisia asioita vaan sosiaali ja terveysministeriön sekä opetus ja kulttuuriministeriön tässä pitää tehdä hyvää yhteistyötä ministeriöiden välillä että tämä kokonaisuus taksiliikenteen näkökulmasta saadaan hoidettua ihmisten näkökulmasta oikeudenmukaisella tavalla sitten täällä kysyttiin perusväylänpidon rahojen jakamisesta tämä ei mene niin että liikenne ja viestintäministeriö poimisi näitä kohteita tai tienpätkiä yksitellen vaan väylävirasto totta kai ja ely keskukset alueilla arvioi ne kiireellisyydet ja tarpeet mitä missäkin järjestyksessä tehdään itse haluan luottaa siihen että että ammattilaiset osaavat tämän arvioinnin

voin tässä eduskunnan edessä sanoa että budjettikirjassa on virhe sen luvun pitäisi olla kahdeksantoista miljoonaa siitä liikenne ja viestintäministeriö on koko ajan puhunut ja ja siitä olemme myös julkisuudessa kertoneet eli eli se kahdeksantoista miljoonaa on oikea raha ja se oikea summa tullaan täydentävässä talousarviossa antamaan se ei siis ole viidentoista vaan kahdeksantoista miljoonaa ja sitten vielä näistä kevytautoista tämä nyt varsinaisesti ei ole budjettiasia mutta se nousi täällä esille nyt kyllä on pakko sanoa että että aika erikoista tämä keskustelu tässä salissa on ei ole mitään euta joka on jossain muualla suomi on osa euta me olemme sitoutuneet niihin yhteisiin pelisääntöihin joita yhdessä olemme laatineet ja tämä suomen säädetty lainsäädäntö ei ole meidän yhteisen eu lainsäädäntömme mukainen ja sen takia nyt tämä korjaus tullaan tekemään me emme ole rähmällään yhtään kenenkään edessä me tulemme tekemään tämän totta kai järkevästi mutta myös vastuullisesti niin että myöhemmin ei suomen valtio eivätkä muut tahot joudu korvausvastuuseen emmekä ajaudu rikkomusmenettelyyn olisi aivan järjetöntä antaa lain tulla voimaan ilman että niitä lakeja täydentäviä määräyksiä ja asetuksia voidaan antaa ja tästä oikeuskansleri on meitä huomauttanut ja sen takia tämä kokonaisuus nyt tehdään järkevällä tavalla ja ja korjataan järkevällä tavalla ja siitä ollaan sovittu kokoomuksen kanta tähän jää sitten nähtäväksi siinä saliäänestyksessä ole vielä selvyyttä mitä kokoomus tulee tässä kokonaisuudessaan ryhmänä tekemään sitten täällä vielä vielä kysyttiin eu tuesta espoon kaupunkiradan osalta tästä olemme komission kanssa käyneet keskustelua ja meidän käsityksemme on se että vasta vuonna kaksikymmentäyksi varsinaisen eu rahoitushakukauden aikana olisi mahdollista saada rakentamiseen rahoitusta eli näistä häntähauista jotka ovat nyt menossa voidaan saada suunnittelurahoitusta mutta varsinainen rakentamisen rahoitus jäisi sinne varsinaiselle rahoitushakukaudelle joka alkaa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi on siihen rahoitushakumalliin tulee myös muutoksia niin että tulevaisuudessa voitaisiin vuosittain hakea tätä rahoitusta ja se tietenkin olisi hyvä joustavuuden näkökulmasta että näin voitaisiin menetellä kiitoksia
kiitokset ministeri marin sitten siirrytään sisäministeriön puolelle ministeri ohisalo viisi minuuttia

arvoisa puhemies

käynnistetään hallitusohjelman mukainen poliisimiesten henkilötyövuosimäärän nostaminen seitsemäntuhannenviidensadan tasolle mihin esitetään talousarviossa määrärahaa seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa poliisiresurssien vahvistamisella voidaan parantaa entisestään poliisitoiminnan tuloksia ja yhteiskunnan turvallisuustilannetta sekä panostaa ennalta estävään toimintaan poliisin toimintavalmiusaika paranee ja yhä suurempi osa kansalaisista saa kiireellisen avun nopeammin kuin ennen poliisipartioiden toimintaa voidaan kohdentaa erityisesti niille alueille joilla palvelutaso on tällä hetkellä heikoin hallituksen tavoitteena on myös ehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia sekä vahvistaa ympäristörikosten ennaltaehkäisyä ja torjuntaa hallitusohjelman mukaisesti erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa rikollisuudessa tietoverkkorikostutkinnan vahvistaminen on keskeisessä roolissa suomalaisten turvallisuudesta huolehtimisen ohella on tärkeää pitää huoli myös perusoikeuksien toteutumisesta suojelupoliisin siviilitiedustelutoiminnan ohjauksen ja suojelupoliisin laillisuusvalvonnan vahvistaminen näkyy tässä budjetissa hallitus esittää vuoden talousarvioon kolmensadankahdeksankymmenentuhannen euron määrärahaa sekä vuosien kaksikymmentäyksi ja kaksikymmentäkaksi määrärahakehyksiin satayhdeksänkymmentätuhatta lisää siviilitiedustelutoiminnan ohjauksen ja suojelupoliisin laillisuusvalvonnan vahvistamiseen hallitus näkee siviilitiedustelutoiminnan tiiviin ohjauksen ja valvonnan erityisen tärkeänä jotta toiminnan asianmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä perusoikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa hallitus myös vahvistaa rajaturvallisuutta ja turvaa suomen kansainvälisten velvoitteiden toimeenpanon rajavartiolaitokselle esitetään vuoden kaksikymmentä talousarviossa määrärahaa yhteensä kaksisataakuusikymmentäseitsemän pilkku kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa mikä on yli kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden kaksituhattayhdeksäntoista varsinaisessa talousarviossa talousarviossa suomi on sitoutunut myös euroopan raja ja merivartiosto frontexin toimintaan ja pysyvien joukkojen perustamiseen kehyskaudella eurooppalaisen raja ja merivartioston pysyvien joukkojen menoihin varataan vuosittain reilu neljä miljoonaa euroa rajaturvallisuutta kohennetaan myös teknisillä valvontajärjestelmillä vuoden kaksikymmentä talousarvioesitykseen sisältyy yhteensä viisitoista miljoonaa euroa rajavartiolaitoksen maa ja merirajan teknisten valvontajärjestelmien korvausinvestointeja uudistamalla nykyiset järjestelmät vähennetään tarvetta korvata vanhentuvaa tekniikkaa lisähenkilöstöllä suomalaisten arjen turvallisuutta edistetään myös lisäämällä hätäkeskuspäivystäjien kouluttamista ja palkkaamista pelastustoimen ja hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan yhteensä seitsemänkymmentäneljä pilkku kolme miljoonaa euroa mikä on yli neljä miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden yhdeksäntoista varsinaisessa talousarviossa hätäkeskusten päivystyshenkilöstön vaje heijastuu kansalaisten avunsaannin nopeuteen ja päivystyshenkilöstön työssäjaksamiseen näillä lisäpanostuksilla korjaamme tätä ongelmaa turvapaikkakäsittelyn oikeudenmukaisuutta ja oikeusturvaa edistetään panostamalla maahanmuuttoviraston resursseihin maahanmuuttoviraston määrärahoja lisätään laadukkaan sujuvan ja oikeusvarman turvapaikkakäsittelyn varmistamiseksi kymmenen miljoonaa euroa vuoden talousarvioon ja vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi määrärahakehykseen määrärahalla hallitus ehkäisee uusien vireille tulevien asioiden käsittelyaikojen pidentymistä sekä vahvistaa käsittelyn laadun ja oikeusvarmuuden toteutumista on kaikkien etu että turvapaikkakäsittely tehdään alusta alkaen kunnolla ja jouhevasti jotta odotusajat lyhenevät ja muutoksenhakutarve vähenee pääasiassa vuosien viisitoista ja kuusitoista aikana tulleita turvapaikkahakemuksia on edelleen käsittelyssä kestämätön määrä hallitus varaa kolme miljoonaa euroa vuosille kaksikymmentä ja kaksikymmentäyksi jotta lisää käsipareja saadaan purkamaan ruuhkaa ja viemään käsittely loppuun käsittelyaikojen pituudella on myös suora vaikutus vastaanottomenojen määrään joten hallituksen kohdentamat lisäresurssit päätösten tukemiseksi ja käsittelyaikojen kohtuullistamiseksi ovat paitsi inhimillisesti myös taloudellisesti perusteltu ratkaisu

arvoisa puhemies sisäministeriön alalla on budjetissa paljon hyvää lisää poliiseja resursseja rajalle rikosten ennaltaehkäisyyn tästä on hyvä jatkaa mutta se maahanmuutto täytyy ymmärtää että sisäministeriön momenteissa on pieni osa kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa maahanmuuton kokonaiskustannuksista merkittävimmät kustannukset löytyvät kelan ja kuntien kustannusmomenteista puhun erityisesti erityisesti tulonsiirroista ja sosiaaliturvasta mikäli maahan saapuu kouluttamattomia tai vähän koulutettuja ihmisiä kehittyvistä maista kustannusvaikutus on merkittävästi negatiivinen riippumatta kotouttamistoimista kuten aiemmin sanoin yhden tällaisen maahanmuuttajan nettovaikutus on seitsemästäsadastatuhannesta jopa yli yhteen pilkku kolmeen miljoonaan euroon kysyn ministeriltä miten hallitus huomioi maahanmuuttopoliittisissa linjauksissaan maahanmuuton täysin kiistattomat ja suuret kustannukset veronmaksajalle
arvoisa herra puhemies olen hyvin tyytyväinen siitä että migrille annetaan lisää voimavaroja joilla se pystyy purkamaan ruuhkiaan ja tämä on niin kuin ministeri totesi sekä turvapaikanhakijoiden että veronmaksajien etu kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen hallituksen eli vihreiden maahanmuuttopolitiikkaan pakkopalautukset jatkuvat laivoilta ei oteta enempää sijoitettavia turvapaikanhakijoita al holin leiriltä ei olla pelastamassa sinne omaehtoisesti ja vastoin erilaisia suosituksia menneitä aikuisia mutta sitä kyllä ihmettelen että sieltä al holin leiriltä ei olla auttamassa suomeen edes lapsia ei näköjään edes orpolapsia kysyin tätä ministeri haavistolta hänen vastauksensa oli hyvää päivää kirvesvartta

on todella hienoa että hallitus puuttuu maahanmuuttoviraston jo pitkään tiedettyihin resurssiongelmiin jotta turvapaikkahakemusten ruuhkautumista saadaan purettua on kuitenkin huomioitava että että tällä hetkellä vastaanottojärjestelmässä on lähes yhdeksäntuhatta turvapaikanhakijaa todellakin niin kuin ministeri ohisalo tuossa huomautti on kaikkien

on oleskeluluvat kunnossa ja jos näin ei ole niin silloin he palaavat kotimaihinsa tämä on hallituksenkin linja nyt maahanmuuttoviraston resursseja ollaan lisäämässä koska on todettu että virastoresurssit näiden oleskelulupien käsittelyssä ovat liian vähäiset tämä on hieno asia ja ja kiitos siitä sisäministerille

arvoisa herra puhemies kiitoksia ministerille esittelystä olen todella tyytyväinen siitä että nyt on keskitytty tässä budjetissa kansalaisten turvallisuudentunteen parantamiseen lisäämällä poliisille

arvoisa puhemies kestävä ja hallittu maahanmuutto valitettavasti ei toteudu niin kauan kuin meillä ei ole mekanismeja palauttaa ihmisiä

jotka eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa niin kauan turvapaikkainstituutiota käytetään väärin sitä käytetään siirtolaisuuden kanavana sen uskottavuus kärsii kaiken lisäksi hallitus on nyt esittänyt että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille annetaan työlupa tämä vie turvapaikkainstituutiolta viimeisenkin uskottavuuden

viime vuosina suuren osan kustannuksista jotka poliiseille on lisätty ovat haukanneet toimitilakustannukset ja ict kustannukset on erityisen tärkeää että myös heidän jotka pitävät meidän kaikkien turvallisuudesta huolta toimitilansa ja työskentelyolosuhteensa ovat terveet ja turvalliset tästä nyt kysyisin ensi vuodelle on panostuksia poliisin henkilöpuoleen mutta ei kuitenkaan päästä siihen minkä tämä sali on yksimielisesti

viime kauden hallintovaliokunnan mietinnöissä hyväksynyt seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä henkilötyövuotta joihin viime kaudella jo tehtiin siis poliisien koulutuksen osalta lisäyksiä millä päästään siihen ja millä varmistetaan myöskin sitten se että jotka ovat ympäri maan erilaisista asioista johtuen sellaisessa tilassa että ne tarvitsevat niitä panostuksia

arvoisa ministeri on hyvä että migri saa lisää rahaa maahan muuttavien henkilöiden taustojen selvittelyyn mutta olisi myös hyvin tärkeätä lisätä poliisille varsinkin ulkomaalaisyksikölle määrärahoja ja henkilöstömitoitusta koska

arvoisa herra puhemies tämä budjetti on erittäin hyvä sillä tavalla että tässä otetaan huomioon turvallisuuden lisääminen se näkyy siinä että poliisin toimia lisätään nyt heti alkuun kahdeksallakymmenellä ja jatkoa seuraa sitten kehyskauden aikana mitä tulee näihin turvapaikanhakijoiden käsittelyaikoihin niin minusta on erittäin tärkeätä että tässä on kiinnitetty huomiota siihen laatuun ja nopeuteen sillä laadukkaat päätökset tulevat aina paljon nopeammaksi käytännössä koska se se vähentää valitusmääriä hyvät päätökset jouduttavat tätä käsittelyä ja

arvoisa herra puhemies sisäinen turvallisuus on kansalaisten korkealle arvostama arvo ja niin se on meille kansanedustajillekin uskoakseni yli puoluerajojen haluaisin todeta että kun englannissa aikanaan oli labour hallitus heillä oli sellainen periaate sisäisessä turvallisuudessa josta siellä sisäministeri eli home secretary vastasi että he totesivat we are tough on crimes but tough on eli olemme kovia suhteessa rikoksiin mutta kovia myös suhteessa rikosten syihin

olen erittäin tyytyväinen tästä poliisin määrärahojen lisäämisestä minusta olisi lisäys saanut olla suurempikin kysyisinkin arvoisalta sisäministeriltä mitä erityistä on suunnitteilla rikosten ehkäisyn alalla

herra puhemies aamun keskustelussa nousi esiin syytös edustaja sipilää kohtaan siitä että hän tarjosi asuntoaan eräälle hätäpakolaisperheelle ja myös tarinan todenperäisyyttä on epäilty tämä sattuu sydämeeni sillä tunnen hyvin tapauksen josta ei turvallisuussyistä ole voinut kertoa enempää ja vahvistan edustaja sipilän tarinan todellakin ihan todeksi haluan kertoa tässä sen että tämä perhe on tehnyt suuren palveluksen ja uhrauksen nimenomaan suomalaisille ja suomelle ja vetoan että tätä tapausta ei enää käytettäisi edustaja sipilää vastaan sitten kiintiöpakolaisista haluan sen todeta että he he edustavat nimenomaan tätä hallittua humanitääristä maahanmuuttoa kun kd oli hallituksessa niin nostimme kolmellasadalla kiintiöpakolaisten määrää mutta emme hyväksyneet näitä sisäisiä siirtoja vetoaisin että nyt laitettaisiin jäihin ne sisäiset siirrot mutta tälle kiintiöpakolaispolitiikalle annamme tukemme

arvoisa puhemies kyselytunnilla te ministeri ohisalo lupasitte että tällä hallituskaudella turvapaikanhakijoiden määrä laskee lupaus on sinänsä aika outo sillä asiassa keikutaan käytännössä kolmen asian varassa yksi pitääkö itäraja kaksi pitääkö länsiraja kolme karsitaanko houkutustekijöitä länsirajan suhteen hallituksen linja tuntuu olevan ettei mitään voida tehdä koska kansainväliset sopimukset itäraja puolestaan tuntuu vuotavan mikäli venäjä niin päättää kolmas kohta on riippuvainen hallituksen toimista joilla houkuttimia ei kyllä karsita vaan päinvastoin esimerkiksi kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille halutaan antaa työlupia viime kaudella silloinen pääministeri sipilä lupasi talonsa nyt hallitus lupaa työlupia mitä kaikkinensa tämä maksaa saati aiheuttaa sisäiselle turvallisuudelle ja miten te aiotte torjua näitä aivan selkeitä uhkia ja ongelmia tai ylipäänsä vähentää turvapaikkaa hakevien määrää

puhemies rajavartiolaitokselle ehdotetut lisäresurssit ovat erittäin tärkeät monet aiemmat hallitukset ovat kohdistaneet säästöjä rajavartiolaitoksen toimintaan esimerkiksi merivartioinnin osalta merivartioasemat ovat erittäin harvassa edellinen hallitus hallitus lakkautti muun muassa kemin kalajoen ja kaskisten merivartioasemat ahvenanmaalla oli aiemmin kuusi asemaa nykyään niitä on enää kaksi vaikka kyseessä on valtava merialue on tärkeää että olemassa oleva verkosto säilytetään nykyisellään ja että viranomaisella on myös riittävät henkilöstöresurssit lentokoneet helikopterit alukset ja tekninen valvonta ovat erittäin tärkeitä mutta mikään ei toimi ilman ihmisiä siksi on tärkeää että sisäisen turvallisuusalan viranomaiset saavat lisää

puhemies arvostan kovasti edustaja räsästä ja arvostan kovasti myöskin edustaja sipilää arvostin häntä myös pääministerinä kovin korkealle mutta mielestäni on sinänsä aivan relevanttia että otetaan esille tämä meidän vähän ikävä siitä että kun pääministeri sinänsä aivan hyvää tarkoittaessaan tuli luvanneeksi oman asuntonsa turvapaikanhakijoiden käyttöön niin siitä tuli al jazeera kanavan ykkösuutinen ja kun on haastateltu silloisia suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita niin lukuisat heistä mainitsivat nimenomaisesti tämän keskeisenä syynä sille miksi he saapuivat nimenomaisesti suomeen eivätkä jääneet esimerkiksi ruotsin puolelle

arvoisa puhemies niin tässä salissa kuin hallintovaliokunnassakin on käyty paljon keskustelua turvapaikkaprosessien ongelmista ja maahanmuuttoviraston resurssipulasta eduskunnan oikeusasiamies antoi vuonna kaksituhattakahdeksantoista maahanmuuttovirastolle peräti kuusi huomautusta lainvastaisesta menettelystä onkin tärkeää että tässä talousarviossa hallitus osoittaa maahanmuuttovirastolle kolmetoista miljoonaa euroa lisää rahaa turvapaikka ja ja oleskelulupien käsittelyyn tämä raha tulee tarpeeseen jotta ruuhkia saadaan purettua ja käsittelyaikoja lyhennettyä lisäresursseilla haluamme varmistaa että turvapaikkaprosessit ovat sujuvia ja että turvapaikanhakijoiden oikeusturva toteutuu kaikkien etu on että tulevat turvapaikanhakijat pääsevät mahdollisimman pian opiskelemaan kieltä ja töihin ja ennen kaikkea se on inhimillistä on tärkeää että pidämme kirkkaana mielessä tässäkin salissa että suomi on ihmisoikeuksia kunnioittava oikeusvaltio

arvoisa herra puhemies edelliset kahdeksan vuotta kahden hallituksen aikana olen saanut olla hallintovaliokunnan jäsen näitä hallintovaliokunnan kokouksia on johtanut perussuomalainen puheenjohtaja ja erityisesti omalla kaudellani viimeiseksi puheenjohtajaksi jäänyt nykyinen varapuhemies hoiti tehtävän erinomaisen hyvin ja ansiokkaasti ja ennen kaikkea näitä asioita hoidetaan yhdessä myös turvapaikkapolitiikka on viime kädessä eduskunnan käsissä hallitukset vaihtuvat mutta eduskunta pysyy ja olen itse hyvin ylpeä siitä että saan olla tämän hallituksen kansanedustajana

oli valtava ja ja työkavereiden määrä vähäinen onko tähän hälytyskeskustilanteeseen tulossa korjausta
annetaan hallintovaliokunnan nykyiselle puheenjohtajalle edustaja purra
arvoisa puhemies tarkoitus ei tietenkään ole pizzan ja kebabinpaistajista puhua ikävään sävyyn tämä ei ole moraalinen eikä kulinaristinen kannanotto vaan taloudellinen eli on tarkoitus puhua siitä minkälaisesta maahanmuutosta suomelle on mahdollisesti hyötyä mutta tänään olen useaan kertaan täällä kuullut nimenomaan keskustalaisten edustajien puoltavan työperäistä halpamaahanmuuttoa olenkin ihmetellyt että

mennä puhe uusiksi kun on pakko vastata nyt arvoisalle hallintovaliokunnan puheenjohtajalle toistan edellisen puheenvuoroni me me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa meillä menee yrityksiä muuten kiinni olisi hienoa että te pääsisitte maakuntamatkalle pohjois karjalaan tutustumaan vaikka niihin meidän yrityksiimme muutamaan isoon metallialan yritykseen voin viedä teidät tutustumaan vaikka muutamalle marjatilalle ja kertokaa tämä viesti siellä sitten heille sovitaanko näin

arvoisa puhemies kokemukseni mukaan nimenomaan pelko ja vieraan pelko saattaa aiheuttaa sellaista taloudellista kutistumista mitä me emme suomeen juuri nyt halua ja tämä pelottelu ja pizzanpaistajien ja kebabinpaistajien eriarvoistaminen tässä aiheuttaa sen että että moni muu joka on esimerkiksi siivousalalla tai leikkaamassa ihmisten hiuksia ajattelee todennäköisesti olevansa seuraavana jonossa että heitäkin eriarvostettaisiin tämä tekee sen että moni lapsi jonka isä tai äiti on pizzanpaistaja kokee koulussa että nyt hänen isänsä ja äitinsä ammatista ei saisi tuntea ammattiylpeyttä tämä eriarvoistaa myöskin lapsia näissä kouluissa tämän on loputtava ensin puhutaan suomalaisista ahkerista ja sitten puhutaan näistä pizzanpaistajista ja huomenna jostain muusta niin ketkä tänne oikein kelpaavat töihin ihmettelen tätä kovasti ketkä ovat hyviä maahanmuuttajia

nykyisen hallituksen ministereiltä on monesti vaikea saada suoria vastauksia suoriin kysymyksiin niin pääministeri rinne vastasi edellisessä istunnossa yhteen kysymykseeni suoraan miten kiintiöpakolaisten ottaminen vähentäisi spontaania turvapaikan hakua ja pääministeri rinne vastasi ettei yhtään mitenkään jatkankin tätä kysymystä nyt sisäministerille että jos kerran se ei siihen mitenkään auta niin mistä syystä sitä kiintiöpakolaisten määrää sitten nostetaan mistä maista nämä lisätyt pakolaiset otetaan sisäministeriön tehtävä on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta meillä on oikeus saada tietoa näistä asioista

kysymyksiin että poliisin määrää lisätään olkoon sitten kyse maahanmuutosta liikenteen valvonnasta huumausainerikoksista tai vaikkapa ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja näin vastasitte myös kirjalliseen kysymykseeni liikennekuolemien vähentämisestä poliisin työtehtäviä on kuitenkin lisätty siirtämällä muun muassa tuomioistuimen tehtäviä poliisin hoidettavaksi sakkolakiuudistuksen myötä ja rikosperusteisten ajokieltopäätösten osalta ensimmäistäkään henkilötyövuotta ei kuitenkaan ole tullut paikkaamaan tätä tilannetta vaikka tuomioistuimen puolelta henkilötyövuosia on kadonnut aika paljonkin aikamoinen taikatemppu tämä on vain yksi esimerkki tilanteesta

herra puhemies edustaja purralle lohdutuksen sanana tulen huomenna jättämään teidän

alipalkkauksen kriminalisoinnin joka on ehkä

kiva jos saa ottaa

minun ääneni kuuluu ilman mikrofoniakin on todella tärkeää että me voimme pohtia sitä asiaa että meillä alipalkkaukseen puututaan jyrkästi ja minä toivon tukea siihen kun huomenna meinaan sen lakialoitteen jättää kirjoitettavaksi alipalkkauksen kriminalisoinnista uskon että koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä on siinä mukana ministerille haluaisin esittää kysymyksen nyt kun budjetissa on hyvin tuotu esille että poliisin voimia lisätään eli meille tulee niitä lisää oletteko keskustelleet ministeriössä mitä se voi tarkoittaa alueellisesti miten meillä hälytysajat nyt kun puhutaan alavudesta kuopiosta ja niin edelleen kuinka tämä lisääntynyt resurssi jaetaan niin että me satakunnassakin voimme olla varmoja siitä että meillä poliisi saadaan paikalle meillä satakunnassa on tapahtunut se että meillä on voisi sanoa jo kymmeniä virkoja lakkautettu ja siirretty lounais suomeen varsinais suomeen haluatteko varmistaa

puhemies helposti sisäisessä turvallisuudessa keskustelu lähtee lähtee maahanmuuttoon ja varmasti osa sitä sitä onkin mutta tärkeä on muistaa myöskin mitä kaikkea muuta sisäiseen turvallisuuteen yksi mihin kiinnitän tietysti itse omaan taustaani peilaten huomiota on huumausainerikollisuus ja huumausaineet ylipäänsä omassa työssäni vajaa kaksikymmentä vuotta päihderiippuvaisten kanssa työskennelleenä olen nähnyt että tilanne on mennyt koko ajan hullumpaan suuntaan entistä nuoremmat ihmiset jopa lapset alkavat käyttää huumeita huumeitten kirjo on aivan valtava se on jotain aivan toista kuin on ollut kaksikymmentä vuotta sitten kymmenen vuotta sitten me emme edes tunnista kaikkia aineita mitä käytetään tai sitä mitä kautta ne tänne kulkevat täällä puhuttiin poliisin resurssien lisäämisestä tähän ongelmaan ja jopa siitä että poliisien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota hoitoonohjaukseen onko tähän oikeasti riittämässä tulevaisuudessa

arvoisa puhemies poliisien määrää ollaan lisäämässä mutta miten arvoisa ministeri arvioitte poliisien määrän riittävyyttä edustaja kilpi nosti täällä ansiokkaasti esiin sen mihin poliisien aikaa kysytään mutta mielestäni emme voi myöskään ohittaa tätä lukumäärää kokonaan tavoitteeksi ja minimitasoksi hallintovaliokunta on aikaisemmin asettanut seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä poliisia ja ymmärtääkseni nyt tämän hallituskauden aikana ollaan pääsemässä seitsemääntuhanteenviiteensataan poliisiin keskustelin paikallisesti poliisin edustajien kanssa ja sain viestiä siitä että poliisien määrä on jopa vähenemässä omalla alueellamme vaikka esimerkiksi huumeongelma on selkeässä kasvussa ja ja resurssitarve samalla kasvaisi enemmänkin vaatisi lisäresursseja muutenkin poliisien määrä sisä suomessa on suhteellisesti pienempi kuin toisilla vastaavilla alueilla sain kuulla he vertasivat muun muassa varsinais suomeen tässä kysyisinkin oikeastaan asettamatta nyt alueita vastakkain miten varmistatte että nämä lisäykset kohdentuvat oikeudenmukaisesti ja niille alueille joilla on kipeä tarve
otetaan vielä edustaja juuso ja sen jälkeen ministeri pääsee vastaamaan
arvoisa puhemies terveisiä torniosta olin kaksituhattaviisitoista seuraamassa sitä liikennettä mikä ruotsin puolelta suomeen tuli ja silloin näin mitä hallitus teki kun se laittoi varusmiehet kantamaan laukkuja minä kysyn jos tämmöinen tilanne toistuu niin onko hallituksella jonkunnäköinen hätätilasuunnitelma mitä me teemme vai lähetämmekö me taas varusmiehet kantamaan saapujien laukkuja muistutan myös siitä että tämä reitti ruotsista suomeen haaparannan kautta tornioon ja sieltä koko suomeen on tällä hetkellä pohjoisen suurin huumereitti ja huumeiden

kun tulli teki siellä tehostettua valvontaa kolmen kuukauden ajan silloin kaksituhattaviisitoista lopusta kaksituhattakuusitoista alkuun niin huumeiden salakuljettajien määrät moninkertaistuivat siellä myöskin ihmissalakuljetuksista jäätiin kiinni kysyn millä tavalla hallitus on nyt huomioinut tämän onko sillä jotakin suunnitelmaa onko tullille mahdollisesti tulossa lisää resursseja

arvoisa puhemies arvon edustajat kysymyksiä on tässä vähintään varmaan viisitoista mutta aloitetaan nyt ensinnäkin vaikka siitä mikä toistui monessa kysymyksessä eli kuinka turvataan se että poliisien määrä jatkossa todella nousee kun lisäresursseja tulee se ei valu toimitiloihin se ei valu icthen tästä on selkeä yhteisymmärrys koko hallituksessa mutta myös poliisiylijohtoa myöten siellä poliisin päässä

nyt on perustettu myös tällainen toimintavasteaikatyöryhmä joka tulee antamaan esityksensä siitä kuinka vasteajat jatkossa ovat toivottavasti mahdollisimman kohtuullisia niin että joka puolella suomea ihmisten luottamus turvallisuuteen ja turvallisuusviranomaisiin kasvaisi tästä on hyvin selkeä painopiste hallitusohjelmassa erittäin tärkeä painopiste meille kaikille puolueille painotan myös sitä että sisäisen turvallisuuden selontekotyö on käynnistynyt tämän selontekotyön aikana toivon saavani mahdollisimman paljon myös tutkittua tietoa siitä miten turvallisuudentunne eri puolilla suomea näyttäytyy tällä hetkellä tämä on asia josta hallintovaliokunta on viime kaudella huomauttanut ja tämä otetaan nyt erittäin tosissaan tässä työssä yksi kysymys on totta kai myös se miten toimitilakustannukset ovat kehittyneet ja tässä viitattiin terveellisiin ja turvallisiin toimitiloihin joista hallitusohjelmassa linjataan senaatti kiinteistöjen toimintaa ja tuottovaatimuksia on syytä tarkastella kriittisesti jotta myöskään turvallisuusviranomaisten resurssit eivät valu sinne tässä ehkä on lisänä vielä se että eri turvallisuusviranomaiset voivat myös toimitilojen osalta tehdä yhteistyötä esimerkkinä pelastus poliisi ja raja voivat myös käyttää yhteisiä toimitiloja jolloin varmistetaan se että että ei ole niitä huonokuntoisia tiloja missään

suomalaisesta työstä eun puheenjohtajavaltiona meillähän suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmassa lukee että yhtäältä edistämme laajoja eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan suuntaviivoja common paketin edistäminen on meidän työlistalla mutta koska tiedämme että uusi komissio vasta aloittaa työnsä ja luultavasti joutuu tämän paketin ottamaan uudelleen haltuun ohjelmastamme löytyy myös ajatus siitä että tällaisia väliaikaisia yhteistyömekanismeja edistetään puheenjohtajavaltiona suomi pyrkii saamaan mukaan mahdollisimman paljon jäsenvaltioita siihen työhön kyse on siitä

tällä hetkellä maahanmuutossa kohtaavat ja erityisesti esille nousi muun muassa kreikan ja kyproksen tilanne siellä turvapaikanhakijoiden määrä on noussut erittäin kovasti ja siinä tämä keskisen välimeren reitti on toinen kysymys meillä on aika monta haastetta eurooppalaisessa maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikassa ja näitä kaikkia täytyy yhdessä ratkoa

arvoisa puhemies ensinnäkin on aivan hyvä jos yritetään muodostaa eurooppalaisia ratkaisuja sitä työtä teimme jo viime ja toissa vuonnakin mutta sisältökin ratkaisee olisin erittäin varovainen mekanismeissa joissa jaetaan väliaikaisesti tai vapaaehtoisestikaan oli niissä enemmistö tai vähemmistö mukana

niin se on valitettavasti samalla myyntiargumentti salakuljettajille jotka näitä matkoja järjestävät mutta olin tyytyväinen täällä muun muassa edustaja heinäluoman mainitsemaan että palautukset ovat prioriteetti ja ne pyritään toimeenpanemaan yksi tärkeä asia tässä on se että kun meillä ympäri eurooppaa on kielteisen päätöksen saaneita jotka häviävät järjestelmästä niin viime helmikuussa päätimme että ryhdytään käyttämään ilmoittautumisvelvollisuutta esimerkiksi kerran viikossa tällaisten lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneiden kohdalla no se päätös on tainnut nyt hukkua uuden hallituksen listoilta teillä on tekninen valvonta tulossa koska se tapahtuu tuleeko jalkapannat vai mitä toinen asia jos halutaan hallintaan uusi maahanmuuttoaalto jos sellainen tulisi miksi ette ole edistäneet rajamenettelyn käyttöönottoa jonka helmikuussa myös linjasimme yhdessä silloisten hallituskumppanien kanssa eli että

talman meidän perheessä asui kolme vuotta sitten vuoden ajan kolumbialainen kuusitoista vuotias äärimmäisen lahjakas santiago kaveri joka oli kolumbian matematiikkamaajoukkueen jäsen hän oppi muutamassa kuukaudessa ruotsin kielen kuuden kuukauden kuukauden jälkeen suoritti pitkät matikat ja fysiikat ruotsiksi ylioppilaskokeessa ja olisi halunnut jatkaa opintojaan helsingin yliopistossa jonne hänet toivotettiin itse asiassa tervetulleeksi mutta koska polku olisi tapahtunut muutaman kuukauden avoimen yliopiston jakson jälkeen niin migri sanoi ei vedoten edellisen hallituksen päätökseen joka teki tällaisen subjektiivisen harkinnan mahdottomaksi tällä hetkellä hän opiskelee kahta tutkintoa ruotsissa opettaa siellä muutaman vuoden opiskelun jälkeen ja saattaa hyvinkin saada sen unelmansa eli fysiikan fysiikan nobelin palkinnon jos jatkaa tätä samaa rataa silloin hän tekee sen ruotsin nimissä arvoisa hallitus hyvä ministeri miten me voisimme luoda sellaisen järjestelmän joka paremmin huomaisi tällaiset selvästi maan edun mukaiset tapaukset

arvoisa puhemies suomessa on kymmeniä kuntia kriisissä ja joka päivä tulee lisää taloudellinen tilanne heikkenee jatkuvasti ja samaan aikaan uusi siirtolaiskriisi on tulossa se on tulossa se on tulossa sen takia koska me olemme niin avokätisiä täällä me että tervetuloa ministeri ohisalo mistä hallitus löytää rahaa mahdollisen uuden siirtolaiskriisin alkaessa eli toisin sanoen tuleeko suomen kunnille velvollisuus toimia koko maailman sosiaalitoimistona samaan aikaan kun kuntien tärkeimmät ja lakisääteiset palvelut rapautuvat

arvoisa herra puhemies kolmen poliisin isoveljenä iloitsen siitä että kenttäpoliisien vahvuus nousee seitsemääntuhanteenviiteensataan henkilötyövuoteen ne on kohdistettava ensisijaisesti heikoimmille palvelutason alueille poliisin paikalle saapuminen saapuminen vie kotikunnassani reisjärvellä liian kauan se tuo turvattomuuden tunnetta ja horjuttaa ihmisten uskoa viranomaisiin poliisille on kertynyt uusia tehtäviä esimerkiksi nettityössä järjestäytynyttä rikollisuutta on hakeutunut poliisin heikommille palvelutason alueille maaseudulla seutukaupungeissa tarvitaan uusia poliisin virkoja kysyn ministeriltä tuleehan harvaan asutuille seuduille lisää poliiseja vaikka poliisihallitus liputtaa vähän kasvukeskusten puolesta
lisää aiempia sisäministereitä
arvoisa puhemies kiitoksia näistä monista hyvistä esityksistä mitä tälläkin sektorilla on koska kyllä se on ihan totta että että poliisien määrän lisääminen on erinomaisen hyvä asia sitten tietysti pidetään huolta myös hätäkeskuksesta niin kuin täällä on tullut esille ja sitten myöskin tuosta rajavartioston tilanteesta ja totta kai pelastustoimesta myöskin hyvä niin mutta sitten viittaan siihen mitä täällä edustaja lindenkin jo peräänkuulutti elikkä sitä ennalta ehkäisevää työtä

näitä koska silloin kun poliisi tulee paikalle silloin on jo jotain sattunut ja meidän pitäisi pyrkiä estämään niitä elikkä se tiedonkulku esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollon ja ja sisäasiainministeriön virkamiesten välillä toivon että jatketaan sitä hyvää työtä mikä viime kaudella käynnistettiin sitten tästä turvapaikkapolitiikasta jos ystävällisesti voisitte kertoa

puhemies poliiseja ja hätäkeskuspäivystäjiä tullaan lisäämään hyvä suunta haluaisin kysyä ministeriltä onko tästä apua siihen että suomi on euroopan turvattomimpia maita naisille suomi on saanut jatkuvasti huomautuksia hälyttävästä lähisuhdeväkivaltatilanteestamme amnesty ja yk nostavat säännöllisesti esiin suomen lähisuhdeväkivaltatilastot ja riittämättömät tukipalvelut kuten turvakotipaikkojen vähyyden poliisien lisäksi tämä ilmiö on tunnistettava paremmin neuvoloissa kouluissa ja terveydenhuollossa ongelmaksi tiedetään muun muassa hyssyttely ja väkivallan hyväksymisen kulttuuri perheen piirissä tapahtuvia asioita pidetään suomessa edelleen yksityisinä moni väkivallanteko jätetään ilmoittamatta kun se tapahtuu lähipiirissä

kunnioitettu puhemies pohdin ainoastaan yhtä asiaa tässä nimittäin tämä pääluokka on hyvin työvoimavaltainen täällä budjetissa huomataan se että hätäkeskuslaitosten toimintamenot kohdassa on tämä kohta henkilöstön jaksamisesta ja siellä hätäkeskuslaitoksen henkilöstön poissaolot henkilötyövuotta kohti itse asiassa viime vuoden toteutuma on ollut kuitenkin siellä on yli kuusisataa henkeä töissä muissa muissa luokissa muun muassa poliisien osalta oli alle kymmenen selkeästi miten tätä oikein pystyisi kehittämään niin että hätäkeskushenkilöstö että hätäkeskushenkilöstö jaksaisi siellä työssä ja pystyisi toteuttamaan sitä työtä mitä he tekevät koska on hyvin hankala tilanne jos näin paljon on poissaoloja sieltä tulisi jopa kymmenen henkilötyövuotta lisää jos pystyttäisiin painamaan sinne kymmeneen päivään enintään nämä poissaolot henkilötyövuotta kohti
arvoisa herra puhemies kiitos ministerille ja kiitos siitä että poliisiammattikorkeakoulu toimii täydellä teholla neljäsataa poliisia on sisällä tehän jatkatte tätä linjaa mitä ministerit orpo mykkänen ja risikko ovat panneet alulle liian suurten leikkausten jälkeen viime kaudella todettiin että poliisien määrää pitää lisätä se on hienoa mutta se on pettymys että hallitusohjelmassa ja tässä kirjassa lukee että vain seitsemäntuhattaviisisataa poliisia on tässä suomen tasavallassa perjantaina viides neljättä ennen vaaleja kaikkien teidän edustajat antoivat turvallisuuslupauksen josta löytyy myös tallenne jossa te lupasitte seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä poliisia tähän tasavaltaan jää siis uupumaan elikkä valitettavasti tätäkään lupausta ei ole pidetty silloinen kansanedustaja nykyinen valtiosihteerinne olli poika parviainen oli antamassa teidän edustajananne tätä turvallisuuslupausta ja valitettavasti se nyt ei toteudu miksi näin

arvoisa puhemies hallintovaliokunta on jo vuosia kiinnittänyt huomiota poliisien määrän suhteelliseen vähyyteen ja samaan aikaan erilaisiin turvallisuustilanteissa tapahtuneisiin muutoksiin mikä yhdistelmänä on luonnollisesti huonoin mahdollinen te edustaja tolvanen tiedätte itsekin hyvin hyvin sen että poliisiammattikorkeakoulut tuottavat tietyn määrän uusia poliiseja niihin virkoihin joita valtio ja hallitus perustavat joten tämä ei ole mitään pikaratkaisu minkä tiedän edustaja tolvasen kokeneena poliisimiehenä tietävän itsekin ei ole löydettävissä pikaratkaisua mutta se polku jonka hallitus on ottanut on se polku johonka edustaja tolvanen teidän ollessanne hallituspuolueen kansanedustaja teidän hallituksenne ei pystynyt vuonna viisitoista viiva kuusitoista hallitus oli vähentämässä muun muassa talousrikostutkintaan liittyviä resursseja ja en halua muistella niitä aikoja vaan haluan kannustaa niin hallitusta kuin oppositiota yhdessä etsimään polkua jolla se tulee vielä täyttymään

arvoisa puhemies viime kaudella kun aloitin hallintovaliokunnassakin niin muistan että vuonna kaksituhattaneljätoista eli ensimmäisinä töinä oli pakko laittaa satsauksia sinne poliisiammattikorkeakouluun ja nostaa ne luvut niin suuriksi jotta me voimme sitten päästä sinne pidemmälle aikavälille mutta kuten tiedetään tämä sali on jakanut jo vuodesta kaksituhattakymmenen asti sen että poliisien resurssit ja pitkän aikavälin suunnitelmat olisi tuotava tähän saliin päätettäväksi ja se yhteinen polku laitettavaksi ja on tietenkin tärkeää että sinne päin edetään mutta on myönnettävä

seitsemäntuhattaviisisataa ei ole se seitsemäntuhattakahdeksansataaviisikymmentä luvattiin mutta vielä tästä eun politiikasta tästä laivanjakomekanismista politiikassa harvoin mikään on niin pysyvää kuin väliaikainen politiikassa tehdään ratkaisuja että tämä on nyt vain väliaikainen vero tai tämä on vain väliaikainen joku ja sitten siitä ohhoh tuleekin myöskin pysyvää tästä olisin ministereiltä vielä kysynyt samaten kuin

edustaja risikko ja mykkänen tässä äsken että jos voisitte vielä tiivistää mikä tämä laivanjakomekanismin tilanne on
ja nyt vielä edustaja purra ja sitten ministeri ahaa ei ollut sitten päästään ministerin vastauspuheenvuoroon saman tien

kiitos arvon puhemies kiitos arvon edustajat hyvistä kysymyksistä ja pohdinnasta myös evästyksistä tuleville ajoille nyt niihin kysymyksiin joihin en ehtinyt ensimmäisellä kierroksella vastata muun muassa edustaja räsäselle kiintiöpakolaisjärjestelmästä on todella niin että ykn pakolaisjärjestö unhcrn kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin toimivaa tämä on esimerkkinä yksi niistä mekanismeista kun puhutaan siitä että ihmisten ei tarvitsisi tulla laittomin keinoin euroopan unionin alueelle jäsenvaltiot yhdessä painottavat tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää jossa tiedetään varmuudella että nämä ihmiset ovat erittäin vaikeassa asemassa suomi tässä on nyt nostamassa sadalla seitsemästäsadastaviidestäkymmenestä ja hallitusohjelmakirjaus kuuluu niin että jos turvapaikanhakijoiden määrä laskee niin kiintiöpakolaisjärjestelmää voidaan arvioida ylöspäin ja tässä tuhatviisikymmentä on se yläraja jota tässä hallituksessa voimme myös tarkastella edustajilla kysymyksiä hätäkeskuslaitoksesta tärkeä kysymys ja muun muassa tähän jaksamiseen liittyvä erittäin hyvä hyvä huomio tämä asia on pantu merkille ja varmaan pidemmän aikaa kyllä ollut tiedossa hätäkeskuspäivystäjiä on nyt tulossa lisää tämän budjetin myötä ylipäätään määrärahalisäystä on suoraan tulossa jotta saadaan lisää henkilöstöä mutta myös pelastusopistolle osoitetaan lisäresursseja jotta voidaan kouluttaa uusia hätäkeskuspäivystäjiä erittäin tärkeätä tämä sen lisäksi oli kysymys edustaja viljasella tästä ennaltaehkäisyn näkökulmasta myös edustaja risikon puheenvuorossa tämä nousi kyse on nimenomaan siitä että jos ihmiset jäävät yhteiskunnan reunoille ja ulkopuolelle se on myös yhteiskunnallisen turvallisuuden uhka monella tavalla ja sen takia meidän täytyy siihen yhdessä kyetä puuttumaan kyse ei ei ole pelkästään enää silloin sisäministeriön alasta vaan nimenomaan kun ajatellaan hallitusohjelmaakin puhutaan ilmiöpohjaisuudesta syrjäytymisen eriarvoisuuden ehkäisytyö kuuluu oikeastaan ihan kaikille ministeriöiden toimialoille sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmässä muun muassa tätä kysymystä tarkastelemme mietimme kuinka poliisissa esimerkkinä ennalta estävä työ on nimenomaan sellaista jonka kautta ohjataan muihin palveluihin ihmisiä jotka niitä muita palveluita tarvitsevat että ei ole niin että

erittäin vahvana niihin poliisien lisämäärärahoihin siellä on keskusteltu siitä kuinka nimenomaan tänne ennalta estävän työn puolelle tätä lisäpanostusta tulee kysymyksiin siitä riittääkö tämä poliisien määrän lisäys minun mielestäni ei riitä uskon että tässä salissa jaetaan se ajatus kuten edustaja kari hyvin sanoi että tämä on ensimmäinen askel siihen suuntaan että poliisien määrä kasvaa se ei laske eli tämä on tärkeä askel nimenomaan siihen että nyt se muutos tapahtuu ja tästä eteenpäin toivon että jokainen puolue joka hallituksessa on pysyy samalla linjalla ja tulee jatkamaan sitä poliisien määrän nostamista mutta painotan vielä todella tässä sitä että esimerkkinä toimitilakysymys täytyy saada kuntoon jotta ne määrärahat eivät valu sinne sinne toimitiloihin silloin edustaja adlercreutzille opiskelijoiden oleskeluluvista tärkeä huomio ja paljon puhuttaa myös julkisuudessa se että kaikki me haluamme nostaa työllisyysastetta me haluamme että ihmiset tekevät töitä tässä maassa ei pidä turhaan estää ihmisten toimeliaisuutta ja hallitusohjelmaanhan on kirjattu tärkeä tavoite siitä että opiskelijat saavat koko opiskeluajaksi ja vielä valmistumisen jälkeen kahdeksi vuodeksi sen oleskeluluvan tämä helpottaa jo itsessään sitä että osaajia täällä suomessa pysyisi pidemmän aikaa

monta kysymystä mietin vielä mistä aloitan

no ehkä kysymys vielä siitä miten eri alueilla todella turvataan se turvallisuudentunne tämä toimintavasteaika työryhmä tulee vastaamaan siihen myöhemmässä vaiheessa pysty ottamaan kantaa miten tässä tämä alueellisuus näyttäytyy ja miten siihen yhdessä suhtaudumme mutta ajattelen että tämä hallitusohjelma on koko suomen hallitusohjelma se turvaa ihan jokaisen suomalaisen turvallisuudentunnetta eri puolilla maata siitä lähdetään että se turvallisuudentunne kasvaa ja sen takia toivon myös saavani tutkimustietoa tällä hetkellä ihmisten kokemasta turvallisuudesta osaksi sisäisen turvallisuuden selontekotyötä kysymyksiä siitä onko suomi varautunut ja valmistautunut jos tulisi tilanne että vuoden kaksituhattaviisitoista tai kuusitoista tapahtumat olisivat uudestaan päällä kyllä suomi on varautunut monin tavoin paremmin kuin silloin aikaisemmin oltiin uskon että ne vuodet ovat opettaneet suomelle monessa ja totta kai jatkuvasti on tarpeen päivittää myös niitä suunnitelmia ehkä ylipäätään loppukaneettina voin todeta sen että suomi eun puheenjohtajavaltiona edistää eurooppalaisissa keskusteluissa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista se on myös kysymys johon tämä hallitus on yhdessä sitoutunut että oikeusvaltioperiaate kaikessa toteutuu oikeusvaltiosta ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa sanoa onko kaikilla sitten oikeus saada sitä turvapaikkaa mutta silti me emme voi laittaa rajojamme kiinni me voimme toimia monin keinoin siinä miten ylipäätään viranomaiset ovat valmistautuneita erilaisiin tilanteisiin kiitos

arvoisa puhemies arvoisat edustajat tämä hallitus lisää ihmisten hyvinvointia sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitys edistää erityisesti hallitusohjelman sosiaalisen kestävyyden tavoitteita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 me haluamme että kaikki pysyvät mukana talousarvioesitys parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentuloa tämä näkyy muun muassa perusturvan pientä eläkettä saavien eläkkeiden lapsilisien yksinhuoltajakorotuksen ja elatustuen korotuksissa kansaneläkkeen täyttä määrää korotetaan kolmellakymmenelläneljällä eurolla ja takuueläkkeen täyttä määrää viidelläkymmenellä eurolla kuukaudessa aikaisemmasta kansaneläkkeen tasokorotuksesta on kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta eläkkeiden korotuksesta aiheutuvat kustannukset julkiseen talouteen ovat nettona satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa euroa perusturvaan eli työttömyysturvan päivärahaan ja työmarkkinatukeen vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan sekä sairaus ja vanhempainpäivärahoihin tehdään kahdenkymmenen euron korotus tästä aiheutuvat kustannukset ovat noin neljäkymmentä miljoonaa euroa yksinhuoltajille tarkoitettu lapsilisäkorotus sekä neljännestä siitä seuraavista lapsista maksettava lapsilisä nousevat kymmenellä eurolla samalla yksinhuoltajan perusosan korotusta toimeentulotuessa nostetaan noin kahdellakymmenellä eurolla jotta lapsilisän korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotukea saavat yksinhuoltajaperheet elatustukea korotetaan seitsemällä eurolla näihin uudistuksiin on varattu yhteensä reilut kolmekymmentäkuusi miljoonaa euroa etuuksiin myöskin tehdään normaalisti indeksikorotukset arvoisa puhemies nämä panostukset sosiaaliturvaan vähentävät köyhyyttä koko talousarviossa tehtävien muutosten myötä pienituloisuus alenee arviolta noin nolla pilkku kolme prosenttiyksikköä kolmeentoista prosenttiin ja köyhyysriski poistuu noin kahdeksaltatoistatuhannelta ihmiseltä arviolta noin kolmeltatuhanneltakahdeksaltasadalta kotitaloudelta poistuisi tarve hakea toimeentulotukea erityisen iloinen olen siitä että tämä hallitus purkaa epäoikeudenmukaisen aktiivimallin tämä parantaa osaltaan myös työttömien perusturvaa kun aktiivimallin leikkuri ei enää vähennä jatkossa korvauksen määrää keneltäkään käynnistämme nyt syksyllä myös laajemman sosiaaliturvauudistuksen ja sen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta selkeä ja toimiva sosiaaliturva joka takaa riittävän perusturvan kaikissa elämäntilanteissa uudistaminen liittyy työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen etuuksien yhtenäisiin käsitteisiin tasoihin ja maksuaikoihin sekä sosiaaliturvaan kuuluvien palveluiden parantamiseen tämä sosiaaliturvan uudistus tehdään parlamentaarisessa komiteassa yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa sosiaaliturvauudistuksen sekä stmn toisen ison uudistuksen sote uudistuksen valmistelemiseen on varattu ministeriölle lisäresursseja ensi vuodelle yhteensä yhden pilkku kahden miljoonan euron verran

ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalla sekä jatkamalla palkkatuen rahoittamista työttömyysetuusmäärärahoista yhdessä työ ja elinkeinoministeriön kanssa toteutettavaan osatyökykyisten työkykyohjelmaan kohdennetaan yhteensä kymmenen miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä sosiaali ja terveysministeriön osuus on neljä pilkku viisi miljoonaa euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä työelämän ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman käynnistämiseen on varattu miljoona euroa vuodelle kaksituhattakaksikymmentä stmn hallinnonalan osuus valtion talousarvioesityksessä vuodelle on neljätoista pilkku kahdeksan miljardia euroa joka on runsas neljäsosa valtion talousarviosta määrärahaesitys on kaksisataaviisikymmentäkuusi miljoonaa euroa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista varsinaista talousarviota pienempi menojen lasku aiheutuu pääosin työllisyyden kasvusta sekä työnantajan sairausvakuutusmaksun alennuksen pienentymisestä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

ministeri kiuru esittelypuheenvuoro viisi

arvoisa puhemies kuten ministerikollega pekonen tässä jo totesi pääluokkamme osuus valtion talousarviosta on neljätoista pilkku kahdeksan miljardia euroa eli noin neljännes ja sillä edistetään nimenomaan sosiaalisen kestävyyden tavoitetta todella iso ja tärkeä tavoite joka toteutuu myöskin tässä sisällössä tarkoituksena on siis vahvistaa sosiaaliturvan kokonaisuutta joka koostuu palveluista ja riittävästä toimeentulon turvasta mutta viime kädessä erityisesti siitä että hallitus on päättänyt investoida ihmisiin

arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön talousarvio tukee siis isompaa hyvinvointitalouden ideaan perustuvaa hallituksen politiikkaa päämääränä on ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja hyvän elämän edellytysten vahvistaminen ja turvaaminen kaikille

ja saatavilla oleva palvelu ei aina vastaa myöskään niihin tarpeisiin joten kyllä linjattavaa riittää varsinkin suomen perustuslain mukaan jokaisella pitäisi olla oikeus riittäviin sosiaali ja terveyspalveluihin tässä salissa tuo perustuslain yhdeksännentoista pykälän viesti on tullut viime vuosina kuuluisaksi sitä on pidetty jopa sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämisen esteenä vähintäänkin sen hidasteena me lähdemme hallituksessa toisenlaisesta lähtökohdasta tässä talousarviossa nimenomaan todistetaan että tuo pykälä velvoittaa meitä kehittämään sosiaali ja terveyspalveluita ja osoittamaan palveluihin myös lisää rahaa

pyrimme omalla toiminnallamme palauttamaan tätä luottamusta ja toteuttamaan sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta sekä sisällöllisenä että rakenteellisena hankkeena jo ensi vuodesta alkaen tätä kautta erityisesti sote uudistus sisällöllisenä uudistuksena käynnistyy tällä kertaa peruspalveluita vahvistamalla jo heti ensi vuoden alussa sosiaali ja terveyspalveluita parannetaan siis esimerkiksi hoitotakuuta ja ikäihmisten hoivahenkilöstön vähimmäismitoitusta täsmentämällä sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämiseen ja parantamiseen kohdennetaan erikseen ylipäätään tulevaisuuden sote keskuksien vahvistamiseksi yhdeksänkymmentäseitsemän miljoonaa euroa jonka tarkoituksena on myöskin säteillä kaikkiin niihin keskeisiin asioihin joissa parannuskohteita on näitä on hyvä luetella muun muassa mielenterveyden puolelta

myöskin on todettava että työterveyshuollon erikoislääkärikoulutukseen tulee lisää valtion tukea ja myöskin kuntien peruspalveluiden valtionosuuksiin on varattu rahoitusta sekä vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen toteuttamiseen että myöskin perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuuden tukemiseen ja onpa perusteilla jopa vanhusasiainvaltuutetun virka jota on pitkään odotettu yksi keskeinen hallitusohjelman tavoite on ollut lapsien ja perheiden palveluiden vahvistaminen ja sitä kautta lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkoa on luvassa lapsistrategian valmisteluun on varattu rahoitusta turvakotien toimintaan ja päihteitä käyttävien äitien hoitoon on tarjolla kuten myös lastenasiaintaloille yli kuusitoista vuotiaiden seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksille perustetaan myös satelliittikeskuksia arvoisa puhemies aivan lopuksi on todettava että myöskin terveysalan kasvua tuetaan erilaisin toimin sekä vahvistamalla tutkimus ja innovaatiotoimintaa osaamiskeskittymiä että pitämällä huolta siitä että myöskin tietojen käyttöä hallinnoivalla lupaviranomaisella olisi resursseja ja tätä kautta viimeinen ehkä hyvä pitkään odotettu uutinen tässä salissa on se että myöskin lääkäri ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin varataan rahoitusta ja rokotusohjelmaa laajennetaan siinä nyt joitakin esimerkkejä siitä millä tavalla ensi vuonna investoidaan ihmisiin sillä ajatuksella että nyt investoinnit kantavat sillä myöhemmin ihmiset voivat enemmän hyvin ja sitä kautta korjaavia palveluita ja toimeentuloturvaa ja ja muuta tukea tarvitaan vähemmän investoinnit kannattavat

rouva puhemies kiitos ministereille arvoisat ministerit viime kaudella olimme siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa yhdessä tekemässä tärkeää työtä sen eteen että saamme vanhuksille hyvää hoitoa yhteinen tahtotila on ollut se että mitoitus tarvitaan sinne hoivahenkilöstölle hoitajamitoitus nyt kuitenkin kun teillä on kaikki avaimet ollut kädessänne te olette kyllä tuomassa sen mutta vasta kaksituhattakaksikymmentäkolme joka on auttamattomasti liian myöhään me tiedämme kaikki että hoitajia tarvitaan juuri nyt niitä auttavia käsiä sinne minkä ihmeen takia te otatte tällaisen viivytyksen tähän ja aivan kuin siimaa antaen

ensin pitää kiittää ministereitä että näillä esityksillä nostetaan merkittävä määrä ihmisiä pois köyhyydestä esimerkiksi tämä aktiivimallin peruminen on äärettömän arvovalinta verrattuna edellisen hallituksen toimiin kuten ministeri kiuru toi esille tässä selvästi panostetaan ihmisiin viittasitte tähän tulevaan sote uudistukseen mielestäni on nyt se markkinamalli on heitetty romukoppaan ja nimenomaan otetaan ihminen ja ihmisten palvelut keskiöön erittäin lämpimästi katsonkin näitä merkittäviä panostuksia perusterveydenhuoltoon ja erityisesti tähän hoitotakuuseen joka on äärettömän tärkeä paljon palveluita tarvitseville ihmisille sitten näihin ikäihmisten palveluihin olen hämmästyneenä kuunnellut kritiikkiä mitä täällä on esitetty tässä on nyt selvä tahtotila ja nämä ovat koulutuskysymyksiä ja muita mutta tämä hallitus sentään toteuttaa tämän edellisellä kaudella on vain leikattu ja heikennetty ja siinä mielessä tuen ministerin

arvoisa puhemies edellinen hallitus teki tärkeitä avauksia osaamiskeskittymien kuten biopankit lääkekehitys ja syöpäkeskukset ja näin edelleen eteenpäin viemiseen myös laaturekisteriä vietiin eteenpäin nämä kaikki ovat tärkeitä sosiaali ja terveyspalveluitten tutkimukselle ja kehitystyölle jotta meillä on jatkossakin laadukkaita ja vaikuttavia hoitomuotoja näitten kohtalo ei käy budjetista kunnolla ilmi ja kysynkin onhan niille luvassa jatkoa ja toiseksi terapiatakuusta hoitotakuusta ja mitoituksista puhutaan kaikista kovin kauniisti mikseivät ne näy kunnolla talousarviossa ja vielä viimeisenä kunnissa suuria menoeriä ovat muun muassa erikoissairaanhoito vammaispalvelut

ja lastensuojelu nämä ovat myöskin inhimillisesti hyvin vaativia tilanteita monesti kysyisin millä tavalla autetaan kuntia selviämään näistä tehtävistä ja ja saadaan kunnat esimerkiksi terveydenhuollossa tai lastensuojelussa siirtämään painopistettä varhaisempaan puuttumiseen

arvoisa rouva puhemies lapsiperheet etenkin pienituloiset perheet joutuivat viime hallituskauden aikana turhan ahtaalle lapsi ja perhepalveluiden resursointi on ollut paikoin riittämätöntä ja akuutissa vaiheessa kaivattua varhaista tukemista perheet lapset ja nuoret eivät ole läheskään aina riittävästi saaneet jos perheessä on ollut erityistä tukea tarvitseva lapsi oikean palvelupolun löytäminen on saattanut olla vieläkin hankalampaa ja tuki interventio on päässyt pitkittymään liikaa vanhempia on uupunut tilanteissa joissa varhaisella tarttumisella olisi voitu tarjota vanhemman tai lapsen kaipaama ja näin ehkäistä ongelmien eskaloitumista on äärimmäisen tärkeää että tämä hallitus haluaa tarttua nyt näihin ongelmiin parantamalla muun muassa lastensuojelun henkilömitoitusta kiitos siitä kysyisinkin nyt ministeriltä millä kaikilla keinoilla hallitus aikoo tarttua lapsiperheiden eriarvoisuuden torjumiseen ja lapsiperheiden jaksamisen tukemiseen

rouva puhemies tämä talousarvio toden totta on pienen ihmisen talousarvio ja jatkaa monia viime kaudella toteutettuja hyviä asioita esimerkiksi opintotuen huoltajakorotusta nyt nostetaan vanhempainpäivärahoja myöskin me keskustassa olemme erittäin tyytyväisiä siitä että nyt jatketaan konkreettista lapsiperhe ja eläkeläisköyhyyden torjumista muun muassa takuueläkettä nostetaan jälleen kuten kuten viime kaudellakin uusi elämä on aina ihme ja ansaitsee yhteiskunnalta puheiden sijaan myös konkreettisen arvostuksen kun lapsiperheiltä on kysytty mitä he erityisesti toivovat he ovat sanoneet että taloudellisesti on tiukkaa mutta myös konkreettinen apu puuttuu tarvitsemme entisajan kodinhoitajat takaisin on arvokasta että lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa jatketaan ja lapsistrategian valmisteluun ohjataan myöskin lisää rahaa nämä strategiat ja suunnitelmat ovat tärkeitä mutta ne eivät auta perhettä joka tarvitsee konkreettista apua kotiinsa siksi haluan kysyä ministeriltä miten hallitus aikoo varmistaa sen että jokainen suomalainen lapsiperhe joka tarvitsee perheeseensä konkreettista apua kotipalvelua saa tuon heille kuuluvan palvelun

puhemies kiitoksia ministereille hyvistä esittelyistä ja kiitoksia monista näistä lisäresursoinneista sosiaalisesti kestävä ja oikeudenmukainen suomi näissä muutosesityksissä ja lisäpanostuksissa on paljon sellaista mitä kd on vuosien ajan pyrkinyt ajamaan ja siellä on monia monia kohtia joista olemme kiitollisia ehkä erityisesti tuo osatyökykyisten työkykyohjelma siellä osatyökykyisissä on erittäin paljon potentiaalia sitä tervehdimme monia asioita voisi nostaa ylös mutta haluaisin kysyä mielenterveysasioista niihin panostetaan mutta mikä on tilanne ikäihmisten mielenterveysongelmiin liittyen ja millä tavoin ikäihmisten mielenterveys huomioidaan ja sitten tämä lasten ja perheiden hyvinvointi lapsiperheiden hyvinvointi lapsistrategiaan liittyen olisin halunnut kysyä millä aikataululla ja miten tuo valmistelu aiotaan tehdä milloin saamme konkretiaa enemmän sillä sektorilla

budjetissa olevat pienten eläkkeiden perusturvaetuuksien ja pienituloisten lapsiperheiden etuuksien korotukset ovat erittäin tärkeitä kiitoksia myös aktiivimallin kumoamisesta ja leikkurin purkamisesta nyt ei vain puhuta köyhyyden vähentämisestä vaan tehdään konkreettisia toimenpiteitä toki köyhyys ei suomesta yhdellä budjetilla lopu mutta budjetti on askel oikeaan suuntaan kun pienituloisten toimeentuloa ja palveluita nyt vahvistetaan ja toimeentulotukiriippuvuutta pyritään vähentämään arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministeri pekoselta osatyökykyisistä suomessa on iso määrä osatyökykyisiä ja moni heistä haluaisi osallistua työmarkkinoille mutta esteenä on byrokratialoukkuja tai palveluvajetta kysyisin mitä osatyökykyisten työkykyohjelmassa käytännössä aiotaan viedä eteenpäin ja miten viedään eteenpäin osatyökykyisten sosiaaliturvabyrokratiaa loukkujen purkamista mikä on usein myös esteenä

on hienoa että mielenterveyspalveluihin lisätään määrärahaa mutta kun tänä päivänä lapset ja nuoret eivät saa tarvitsemaansa apua ajoissa se taakka siirtyy omaisten harteille jotka eivät välttämättä tiedä miten voivat tukea nuoriaan oikealla tavalla jos mielenterveysongelmiin sairastunut saa riittävän nopeasti hoitoa vältymme jatkossa suuremmilta kustannuksilta terapiatakuu kansalaisaloitteen tavoitteena on nopeampi ja helpompi pääsy mielenterveystuen piiriin on esitetty että hoitotakuu tulee jatkossa kiireettömissä tapauksissa niin että hoitoon pääsee viikon sisällä mutta voimmeko taata että myös

arvoisa puhemies olisin tästä hoitajamitoituksesta sen verran sanonut että tässä on haukuttu että hallitus ei heti pane toimeen tätä hoitajamitoitusta no ei kai neljätuhatta hoitajaa tipahda jostain yhtäkkiä sinne sinne hoitopaikoille mutta sen haluaisin tietää voisiko tätä aikaa vähän lyhentää ja mikä on se polku millä hallitus meinaa saada nämä kaikki hoitajat tänne ongelmahan on se että tätä työtä ei arvosteta tarpeeksi tälle ei ole hyvää mitä hallitus meinaa tehdä sille ja ja se että hoitajien koulutusta tehtäisiin ympäri suomea olisi hyvä idea koska silloin ei tulisi tätä kohtaanto ongelmaa

puhemies haluan myös osaltani kiittää hallitusta niistä useista toimenpiteistä joita tehdään nimenomaan ihmisten toimeentulon parantamiseksi ja sitä kautta myös köyhyyttä vähennetään mutta haluaisin puuttua oikeastaan kahteen asiaan toinen asia liittyy keliakiakorvaukseen keliakiakorvaus poistettiin viime kaudella ja ja kuten tiedämme se on aiheuttanut monille ihmisille suurta ongelmaa kyseessä on autoimmuunisairaus aivan vastaavalla tavalla kuin ykköstyypin diabetes ms sairaus tai sitten vaikka reuma ja ja tähän keliakiaan ei ole mitään muuta hoitomahdollisuutta kuin totaalinen gluteeniton ruoka ei ole lääkehoitoa eikä muuta vastaavaa nyt tiedän että hallitusohjelmaan on kirjattu että tätä varten on perustettu selvitystyöryhmä ja nyt kysyisin ministeriltä mikä on tilanne tässä selvitystyössä ja miten edetään tämän keliakiakorvauksen palauttamiseksi

lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viime vuosina ja palvelut ovat pirstoutuneet nuoret eivät löydä palveluja ne eivät ole nuorten ulottuvilla helposti saavutettavissa luontaisin paikka nuorten saada apua on kouluterveydenhuolto ja sinne tuoda niitä palveluita terapiatakuu jolla on yli viidenkymmenentuhannen kansalaisen tuki olisi oiva tapa nyt tuoda niitä mielenterveyspalveluita lasten ja nuorten ulottuville ja siinä on hyvin yksinkertainen konsepti olemassa ja ja se olisi varsin nopeasti toimeen laitettavissa kysyisin tässä onko terapiatakuu tulossa nyt ensi vuonna käyttöön toinen on nämä laaturekisterit joka liittyy myöskin mielenterveyspalveluihin niin että kaikki ihmiset saisivat tasavertaisia ja yhdenvertaisia palveluja eri puolilla suomea ja sen takia nämä hoitoketjut pitäisi avata ja pitäisi olla avointa tietoa kaikkien ihmisten ulottuville saadaanko laaturekisterit myös

arvoisa rouva puhemies hyvät ministerit muutama kysymys eräs liittyen valvontaan kuten kaikki tiedämme valvonta on erittäin tärkeätä niin kuin vanhustenhoidossa olemme sen huomanneet ja toki kannan huolta myös vammaisista elikkä miten tähän valvontaan kiinnitetään huomiota oli nämä haamuhoitajatapaukset ja muut eikä tämmöistä haamuvalvontaa voi missään nimessä olla entä sitten lääkekorvaukset onko näihin tulossa muutoksia se koskettaa hirveän monia monia ihmisiä samalla toki ihailen sitä että lähihoitajille luvattiin se viidensadan euron lisäys eilen tuossa milloin tämä tulee voimaan myös yksi kysymys liittyen yliopistollisiin sairaaloihin ja yliopistojen yhteyteen mitenkä turvataan että

arvoisa rouva puhemies kiitos molemmille ministereille hyvistä näkymistä on turvallista kuulla että jokaisesta pidetään huolta isoisäni oli kolmen sodan veteraani joka joutui isoäidin kanssa jättämään välirauhan aikana uudelleen rakentamansa kodin rajan taakse kuusamon tavajärvelle kun uusi paikka löytyi raahen seudulta isoäiti totesi riittää että aurinko paistaa oikeassa paikassa isoisä ja ja isoäiti ovat poissa on meidän vuoromme huolehtia veteraanien tarpeenmukaisista palveluista budjetissa on varattu palveluihin kaksisataakahdeksan miljoonaa euroa vaikka summa on yksitoista miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna ei liene kuitenkaan kysymys leikkauksesta koska veteraanien määrä vähenee tarkistan onko näin ja kysyn arvoisilta ministereiltä ovatko nämä summat riittäviä jotta voimme täyttää tehtävämme

kun puhumme sosiaali ja terveyspalveluista osana valtion budjettia se on vähän kuin katsoisi avaimenreiästä huoneeseen sisään koska todellisuudessahan kuntien budjeteissa käytetään meillä yli kaksikymmentä miljardia euroa sosiaali ja terveyspalveluihin eli noin kolmetuhattaviisisataa euroa asukasta kohti täällä oikeastaan valtiovarainministeriön pääluokassa on se merkittävin anti eli seitsemän miljardia valtionosuuksia kuntien peruspalveluihin tästä stmn neljäntoista miljardin kymmenen miljardia menee työttömyysturvaan eläkkeisiin ja perhe etuuksiin ja sitten pieni osa jää palveluiden kehittämiseen mutta haluaisin todeta että siellä on erittäin merkittäviä määrärahakasvuja kehittämis ja tutkimusrahojen kasvu kahdeksantoista prosenttia ja kuntien järjestämään sosiaali ja terveydenhuoltoon eli juuri nämä kehittämislisäpanokset peräti neljänkymmenenyhdeksän prosentin kasvu ja erittäin myönteiset lukuarviot siitä miten voimme lyhentää perusterveydenhuollossa lääkärillepääsyä

kahdeksansataakaksikymmentäneljä ihmistä päätyi suomessa itsemurhaan vuonna kaksituhattaseitsemäntoista heistä yli sata oli alle kaksikymmentäviisi vuotiaita kahdeksansataakaksikymmentäneljä ihmistä jotka eivät nähneet enää mitään toivoa tai kokeneet että heillä olisi enää mitään merkitystä tässä elämässä jokainen itsemurha on liikaa ja me emme puhu vain luvuista vaan me puhumme oikeasti ihmisistä ja heidän elämäntarinoistaan on upeaa että tämä hallitus oikeasti ottaa mielenterveysasiat vakavasti ja paneutuu niihin ja ajattelen että on tärkeää muistaa että panostukset esimerkiksi lapsiperhepalveluihin ovat myös mielenterveystyötä siellä tehdään niitä panostuksia joilla tuetaan ihmisten jaksamista jotta kenenkään ei tarvitsisi kokea sitä päivää ettei ole enää mitään toivoa tänään on valtakunnallinen mielenterveysomaisten päivä ja haluaisinkin kysyä ministereiltä miten hallitus pitää huolta

rouva puhemies viime vaalikaudella me yhdessä siellä istuvien ministerien kanssa voimakkaasti vaadimme diabeteslääkkeiden korvausten palauttamista viime kaudellahan kolmeltasadaltatuhannelta suomalaiselta leikattiin näitä kela korvauksia ja

esimerkiksi lisäsairauksien lisääntymiseen kun diabeteslääkkeitä ei enää samalla tavalla käytetä oli kyllä suuri pettymys että tätä korjausta ei ole nyt tässä budjettikirjassa eikä hallitusohjelmassa ja kysyisin nyt ministeri pekoselta mitä tälle olisi tehtävissä eikö meidän nyt tulisi saada diabeteslääkkeiden korvaukset palautettua entiselleen

rouva puhemies tänään vietämme mielenterveysomaisten päivää suurin huoli mielenterveyshäiriöistä kärsivien ja niitä sairastavien omaisilla on siitä että hoitoon ei pääse meillä on pitkät jonot mielenterveyshäiriöt on huonoiten hoidettu kansansairaus meillä on paljon lapsia ja nuoria jonossa syrjäytymässä kyselytunnilla kahdestoista syyskuuta kokoomus kysyi teiltä ministeri kiuru kannatatteko te terapiatakuuta me kerroimme että me jo viime kaudella esitimme nopeampaa hoitoon pääsyä erityisesti lapsille ja nuorille totesimme että kannatamme lämpimästi kahdenkymmenenneljän

toivon että saamme terapiatakuun jos ei se ole tässä kirjassa niin eduskunnan enemmistö tuon eteenpäin veisi sitten totean vielä että yt neuvottelut koskevat tuhansia hoitajia te lupasitte hoitajamitoituksen lupasitte rahat mutta ei montaakaan euroa tässä kirjassa ole kysyn miksi hoitajat jäivät tässä budjetissa ilman rahaa se oli merkittävä arvovalinta
annetaan ministereille vastauspuheenvuorot tässä tuli ainakin ministeri kiurulle ja myös ministeri pekoselle ministeri pekonen kolme minuuttia

kysymyksistä ja hyvistä pointeista aloitan tuosta edustaja sarkkisen kysymyksestä joka liittyi osatyökykyisiin osatyökykyisten työkykyohjelmaan kohdennetaan siis yhteensä kolmekymmentäkolme miljoonaa euroa ja tämä osatyökykyisten ohjelma tehdään yhdessä työ ja elinkeinoministeriön kanssa työ on vasta käynnistymässä ja sen takia ei vielä sen enempää voi tässä tässä yhteydessä avata mutta kiinnititte myös tärkeän huomion tähän työn vastaanottamisen helpottamiseen erityisesti lyhyiden työpätkien osalta ja tähän on tarkoitus sotu uudistuksella tuoda sitten helpotusta niin että palkkatulon ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen olisi jatkossa helpompaa mutta tämä ottaa varmaan pienen hetken kun me me teemme tätä siellä siellä

kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa yhdessä edustaja kiljunen nosti erittäin tärkeän kysymyksen esiin liittyen keliakiakorvaukseen joka todella vuonna kaksituhattaviisitoista säästösyistä täällä eduskunnassa lakkautettiin edellisen hallituksen toimesta säästö oli vain noin yhdeksän miljoonaa euroa eli suurista summista ei kuitenkaan puhuta kuten hallitusohjelmassa on todettu tätä korvausta selvitetään tämä selvitystyö on nyt jo käynnistetty ministeriössä mutta silloin kaksituhattaviisitoista kiinnitettiin huomiota myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta tähän keliakiakorvaukseen koska on olemassa myös muita sairauksia joita hoidetaan pelkästään ruokavaliolla ja sen takia tämä yhdenvertaisuusnäkökulma joka nousi silloin täällä keskustelussa esiin halutaan tässä yhteydessä selvittää mutta mutta tähän palataan mahdollisimman pian kun asia on edennyt tuolla ministeriön päässä edustaja reijonen ja ja osin edustaja räsänen kiinnittivät huomiota lääkekorvausasiaan vähän eri näkökulmista ylipäätänsä voi sanoa että näihin lääkekorvauksiinhan on tehty menneinä vuosina valtavasti säästöjä niihin on kohdistunut isoja säästöpaineita tämä hallitus ei tule tekemään mitään säästöjä lääkekorvauksiin tällä kaudella me olemme käynnistämässä lääkehuollon kokonaisuutta käsittelevää tiekarttaa jo ensi vuoden aikana tuolla stmssä ja siinä on tavoitteena parantaa lääkehuollon kustannustehokkuutta varmistaa myöskin lääketurvallisuus ja neuvonta sekä palveluiden sujuvuus saatavuus ja saavutettavuus ehkä tähän voitaneen todeta myös tämän diabeteskorvauksen osalta että tämä tullaan myöskin tässä yhteydessä perkaamaan se on se on aivan aivan niin kuin edustaja

tässä on tehty säästöjä ihmisten terveyden kustannuksella ja tämä on syytä selvittää tässä yhteydessä
ministeri kiuru kolme minuuttia olkaa hyvä
arvoisa puhemies paljon oli kysymyksiä yritän vastata niin moneen kuin ehdin edustaja ikonen kysyi tästä isosta kasvun kokonaisuudesta erityisesti liittyen osaamiskeskuksiin ja osaamiskeskittymiin on todettava että sekä kansallista syöpäkeskusta neurokeskusta biopankkeja että vielä valmisteilla olevaa genomikeskusta ja lääkekehityskeskusta voidaan pitää sinä ytimenä jolla tätä osaamista kehitetään kiinnititte oikeaan asiaan huomiota tarkoitus on parantaa ihmisiä yhä enemmän näitten nykyisten sairauksien hoidossa myös genomikeskukselle on sitten luvassa rahaa kun saamme sen sellaiseen vaiheeseen valmistelussa

tätä kautta kokonaisuus on aika iso seitsemän miljoonaa ensi vuodelle lisää tämän entisen panostuksen päälle pidän sitä merkittävänä ojennuksena siihen että myöskin terveysalalla voidaan nähdä kasvua ihmisten hoidon ja sairauksien hoidon kehittymisessä mutta myöskin tässä isossa kuvassa jolla jolla suomalaiset pärjäävät maailmalla edustaja ikonen kysyi myöskin lastensuojelun kehittämisestä ennaltaehkäisystä niin kuin edustaja koponenkin perheiden ja lasten tukemisesta tämä on se kokonaisuus joka kyllä on meillä jäänyt kaikkien kiireisten vuosien aikana jalkoihin on ikävä että lastensuojelussa asiat eivät ole kunnossa siitä huolimatta että lainsäädäntöä on nyt kiristetty ja uusi laki astuu voimaan ensi vuoden alusta suosituksia ollaan lastensuojeluun päivittämässä ja ne kohta valmistuvat samaan aikaan on resursseja lisätty sekä valvonnassa että lastensuojelussa ylipäätäänkin sinne lastensuojeluun on tulossa mitoitus joka vielä kiristyy hallituskauden aikana ja sitä kautta toimia on tehty tosiasia on se että perheiden tukemisessa meillä jää sitten uupumaan että sitä kautta tämä ennalta ehkäisevä kulma josta myös edustaja

sosiaalista kestävyyttä lähdetään tavoittelemaan edustaja tanus nosti ikäihmisten mielenterveysasiat esiin ja ja myöskin mielenterveyden ylipäätään ja siitä tuli paljon kysymyksiä lähdetään ikäihmisistä strategiaa tehdään nyt siitä millä tavalla mielenterveysasiat hoidetaan ja tulemme sillä julki millä tavalla nämä hoidetaan ikäihmiset ovat myös joukon jatkona ja on tärkeätä kiinnittää huomiota siihen että myös mielenterveysasioissa

otetaan huomioon muutoin koko tähän mielenterveyteen liittyy paljon toiveita sillä tosiasia on se että hyvin pitkään ovat mielenterveysasiat jääneet kerta kaikkiaan kaikessa kiireessä hoitamatta edustaja laiho kiinnitti tähän samaan asiaan myös huomiota milloin eduskunta pääsee linjaamaan näitä mielenterveyskokonaisuuteen liittyviä asioita itsekin pidän sitä terapiatakuuta joka tässä salissa on puhuttanut tärkeänä avauksena siinä että eduskunnassa voidaan käydä isompaa keskustelua siitä millä tavalla tämä mielenterveyskokonaisuus laitetaan kuntoon ja uskon että täällä keskustelu viriää käsittääkseni tämä aloite tulee pian käsittelyyn ja sitä kautta nimenomaan tämä ensi vuoden budjetti sisältää ne mielenterveyden ensimmäiset resurssit jotta päästään tässä työssä

täällä edustaja sarkomaa ja edustaja rehn kivi taisi olla joku muukin puhuivat tästä terapiatakuu kansalaisaloitteesta ministeri kiuru teiltä kysyttiin kahdestoista yhdeksättä kyselytunnilla seuraavaa arvoisa ministeri kiuru onhan hallitus tekemässä terapiatakuusta päätöksen jo budjettiriihen yhteydessä ja te vastasitte vastaan teille esittämäänne kysymykseen olemmeko me hallituksessa tukemassa tätä hyvää hanketta että olemme mitä se tarkoittaa että olette kauniita puheita niin kuin äskenkin kehuitte että on tärkeä asia tuossa budjettikirjassa te ette ole toteuttamassa tätä terapiatakuuajatusta ette ole esittämässä sitä kolmeakymmentäviittä miljoonaa euroa jonka sen toteuttaminen vaatii mitä varten te puhutte kauniisti ja jopa kyselytunnilla väitätte että olette toteuttamassa ette ole toteuttamassa entinen ministeri rajamäki sanoi että edustaja johannes koskisen johdolla tämä asia eduskunnassa hoidetaan toivottavasti hän oli oikeassa

voi arvoisa puhemies arvon ministerit miten hoitajamitoituksessa määritetään mikä osuus on hoitajia ja mikä hoiva avustajia ja miten huomioidaan niin sanottu muiden töiden osuus pyykkihuolto ruokahuolto ja siivous vanhuksille tehdään hoito ja palvelusuunnitelmat joissa merkittävässä osassa ovat kuntoutus ja voimavarojen tukeminen tämä ei toteudu tällä hetkellä miksi ei ja ollaanko asialle tekemässä jotain tällä hetkellä hoito keskittyy liian usein lääkehoitoon ja kliinisiin toimenpiteisiin muutoin vanhukset makaavat vuoteissaan huoneissaan yksinäisinä turvattomuutta kokien tarvitaan asennemuutos vanhenemista kohtaan resurssit kuntoon moniammatillisuus hyödyksi yksinkertaisimmillaan voidaan kysyä mitä vanhus tahtoo ja toimia sen pohjalta sitten tässä puhuttiin veteraaneista heiltä ollaan vähennetty varoja nyt sen takia että heitä on vähemmän mutta minun mielestäni se on lähinnä vitsi he eivät tälläkään hetkellä saa kaikkea sitä tukea mitä he tarvitsisivat ja heidät on näköjään helppo unohtaa
arvoisa

puhemies tarvitsee nyt ihan ottaa kantaa tähän näin että pidän hyvin tärkeänä sitä että koulutettu hoitohenkilöstö pystyy vastaisuudessa keskittymään keskittymään perustehtävänsä hoitoon uudistuksen myötä hoitajien työkuormasta vähenee siivous pyykkäys ja ruuanlaittoon liittyvät tehtävät ja näistä yli jäävä aika siirtyy suoraan välittömään potilastyöhön ministeri kiuru voisitteko kerrata edustaja koposelle mitkä ammattinimikkeet lasketaan henkilöstömitoitukseen

arvoisa rouva puhemies olen kuunnellut tätä keskustelua siinä mielessä harmissaan että toivoisin että meiltä löytyisi tässä kohtaa vahvaa kannustusta ministereille viedä eteenpäin myös tätä isoa sote uudistusta ja sote kokonaisuutta jota on itse asiassa suomessa edistetty jo puolet minun eliniästäni

kysyisinkin ministereiltä että miten näette millä aikataululla ja ripeydellä saamme edistettyä tätä sote uudistusta ja ja suurta kokonaisuutta jotta meidän kaikki suomalaiset ovat oikeutettuja yhdenvertaiseen ja tasa arvoiseen hoitoon

mielenterveyden kustannukset suomessa ovat vuosittain yksitoista miljardia euroa erityisesti nuorten mielenterveyden palvelut ovat aika surkeassa jamassa ja se näkyy erityisesti siinä miten erikoissairaanhoito kasautuu ja lastensuojelulla joudutaan paikkaamaan mielenterveyspalveluiden puutteita sain aivan viime kauden lopussa läpi lakialoitteeni siitä että lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa nostetaan kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen ja kiitos siitä että molemmat ministerit äänestitte sen puolesta sosiaali ja terveysvaliokunnassa silloin

rouva puhemies kristillisdemokraatit tukevat niitä hallituksen esityksiä joissa näitä pienimpiä perusturvaetuuksia ollaan nostamassa ne ovat ehdottomasti kannatettavia teidän hallinnonalanne ei ole suinkaan syypää siihen että hallitus toisella kädellä monenlaisilla erilaisilla veronkiristyksillä on samoilta ihmisryhmiltä kyllä myöskin viemässä näitten pienten etuuksien tuoman tuloihin kuitenkin kaikkein tärkeintä on se että myös palvelut toimivat elikkä ei pelkästään käteenjäävä raha vaan myöskin se millä tavalla pienituloisten palvelut toimivat tällä hetkellä monissa kunnissa ollaan aika kriisitunnelmissa sote henkilöstö on irtisanomisuhan alla yt neuvotteluja käydään ja samanaikaisesti täällä puhutaan hoitajamitoituksesta lainsäädännöstä jolla ei olla antamassa minkäänlaisia valtionosuuksia ollaan siis tekemässä tällainen kuollut kirjain lainsäädäntö myöskin kotihoito ja omaishoito ovat niitä kysymyksiä ja niitä asioita joilla pystytään parhaiten auttamaan ihmisiä jotka omassa kodissaan vielä yrittävät pärjätä omaistensa tuella missä

puhemies haluan kiittää siitä että tämä hallitus ja ministerit ovat tarttuneet köyhyysongelmaan elikkä lapsiperheköyhyyttä todellakin torjutaan teoilla ei puheilla viedään eteenpäin sote uudistusta ja sotu uudistusta vielä parlamentaarisessa työryhmässä mikä on äärimmäisen tärkeää niin että sitoutetaan kaikki eduskuntaryhmät tähän äärimmäisen tärkeään työhön tänään meille edustajille on tullut sähköpostiin pelastakaa lasten raportti köyhyys vaikuttaa lasten unelmiin heikentää henkistä hyvinvointia ja luottamusta tulevaisuuteen näin ei saisi missään tapauksessa olla eräs lapsi kertoo näin vanhemmat riitelee joskus rahasta mulla on huono omatunto jos tarvitsen esimerkiksi uudet kengät kun vanhat on menneet rikki ja on pitänyt ostaa uudet minun täytyy kyllä sanoa viime hallitukselle kokoomuksellekin että hävetkää te leikkasitte lapsiperheiltä te leikkasitte kaikista pienituloisimmilta eläkeläisiltä ja opiskelijoilta se on kyllä todella väärin ja onneksi tämä hallitus nyt on tarttunut

ministeri kiuru te pääsette äänestämään terapiatakuusta ennen joulua me tulemme sitä esittämään terapiatakuu kolmekymmentäviisi miljoonaa ensi vuonna voimaan toivottavasti pidätte sananne ja äänestätte sen puolesta arvoisa ministeri kiuru te lupasitte että hoitajamitoitus on muutaman tunnin työ yksi lause lakiin riittää nyt kun te olette ollut ministerinä teitä harvoin täällä näkee ja nyt kun näkee niin ihmettelen sitä että te teette esityksen jossa hoitajamitoitus on muuttunutkin henkilöstömitoitukseksi missä mukaan lasketaan muun muassa opiskelijat ja se tulee voimaan vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme yllätys yllätys aprillipäivänä

kuinka monta hoitajaa tässä kirjassa on lisää ensi vuonna ja kuinka monta hoitajaa on

kysymyksiä nyt kun se kirjataan lakiin niin tiedetään tiedetään että on velvoitteita ja vuonna kaksikymmentäkolme ne pitää olla kunnossa kaikilta osin joo kyllä

haluaisin nytten kysyä että kun meillä ei ole niitä hoitajia neljäätuhattaneljääsataa eihän niitä nyt tule ja tilanne on vuosien saatossa syntynyt niin

minkälaisia parannuksia ollaan tekemässä hoitajien työolosuhteisiin samalla kysyn myöskin lääkäripuolelta minkälaisia parannuksia ollaan tekemässä perusterveydenhuollon puolelle niin että me pystymme houkuttelemaan sinne yleislääkäreitä lisää

arvoisa puhemies hyvä että täällä nousi kotihoito esiin se on yksi tärkeimmistä aiheista mistä meidän mistä meidän pitäisi täällä keskustella ja se mistä saadaan tekijöitä kotihoitoon en tiedä onko edelleen tilanne se että suomessa hoidetaan ikäihmisiä eniten kotona koko euroopassa täällä eräs edustaja nosti esimerkiksi nämä palvelusuunnitelmat hyvin esiin mutta miten me huolehdimme siitä että kotihoidon työntekijät jaksavat eräs tuttavani juuri kuvaili aikatauluja siinä työssä aivan naurettaviksi ja mietti sitä että kun on sairauslomia ja muita niin sitten asiakkaita lähetetäänkin terveyskeskuksiin tai päivystyksiin sieltä kotihoidon parista ennen kaikkea millä tavalla pystytään huolehtimaan myös siitä että nyt kun meillä henkilöstömitoituksia ja muita vihdoin tulee meillä riittää hoitajia myös siellä kotihoidossa ettei kaikkia ammattilaisia myöskään imetä sitten sinne laitoshoidon pariin

rouva puhemies kyllä meillä on hoitajia ja me kaikki tiedämme että monet hoitajat ovat lähteneet muihin töihin johtuen siitä että palkka on liian pieni mitä arvon ministerit teette sen eteen että saamme houkuteltua ne hoitajat sieltä muilta aloilta takaisin takaisin hoivatyöhön on suuri ongelma suomessa että laitoshoivapaikkoja sitä pitkäaikaishoivaa on vähennetty vuodesta toiseen kun me katsomme tätä budjettikirjaa niin huomaamme että yhä useampi yli seitsemänkymmentäviisi vuotias vaikka tarvitsisi jo laajaa

se on toki vanhukselle painajainen olla siellä yksinäisessä kodissa varsinkin kun sitä apua ei tule tarpeeksi kotihoito on ollut vuosikausia kriisissä ei tämä ole mikään uusi tilanne meidän kaikkien täytyy ponnistella sen eteen että me saamme ne hoitajat sinne arvon ministerit

arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu hoitotyöntekijöiden jaksamisesta ja uupumisesta tosiasia on että työhyvinvointi on sote alalla heikentynyt hälyttävästi ja se aiheuttaa pakoa alalta mutta se aiheuttaa myöskin ennenaikaista työkyvyttömyyseläkkeelle jäämistä resurssien puutteiden lisäksi hoitajat puhuvat muun muassa arvostuksen puutteesta ja johtamisen ongelmista hallitusohjelmassa on kirjattu että tavoitteena on se että suomessa on maailman paras työelämä sote alalla ollaan kyllä todella kaukana tästä kysynkin voisivatko ministerit nyt omalta osaltaan vaikuttaa siihen että tämä hallitusohjelmaan kirjattu työhyvinvointiohjelma

täällä on hyviäkin asioita tässä teidän sektorillanne nimenomaan esimerkiksi vähävaraisten toimeentulon parantaminen kiitos siitä kysyisin kuitenkin ministeri kiurulta vanhuspalvelulain kokonaisuudistusta teette ja on erinomaisen hyvä että sitä katsotaan kokonaisuutena kerrotteko hieman mitkä ovat ne painopistealueet tietysti hoitajien lisäämisen lisäksi ja sitten kerrotteko koko sen kehyskauden rahoituksen

niille kahdelletoista muulle muulle laajan päivystyksen sairaalalle jotka eivät tähän päivään mennessä ole saaneet vielä mitään lisärahoitusta tuleehan myös niille koska taitaa olla ihan lakikin jo siellä takana että jos yhdelle niin muillekin sitten kysyisin myöskin mitä omaishoitajat saavat he tekevät todella tärkeää työtä

esiin sen vakavan huolen joka meillä kentällä on siitä että kuntatalouden tilanne on on niin vakava että jopa erittäin tärkeässä etulinjassa työskenteleviä hoitajia on yt menettelyssä nyt mukana se on täällä tunnustettava että kuntatalous on vaikeuksissa ja pitkään käynnissä olleet säästöt ovat kyllä tulleet tiensä päähän ne eivät voi uhata ihmisten mahdollisuutta saada hoitoa ja hoivaa siinä suhteessa minusta tämä on meidän kaikkien yhteinen asia ministeri paatero tietenkin omalta osaltaan kertoo niistä toimista miten kuntataloutta nyt vahvistetaan mutta esityksenne siitä että muistettaisiin että tässä budjetissa on hoitajille resursseja on aiheellinen siksi että tämä budjetti sisältää niitä toisin kuin täällä

edustajat antoivat ymmärtää

viitattiin siihen että tämä ei sisältäisi hoitajille lainkaan uusia resursseja sehän ei pidä millään tavalla paikkaansa kävin juuri äsken esittelypuheenvuorossa läpi mihin kaikkeen niitä on erityisesti tämä sosiaali ja terveyskeskusten tuleva konsepti kertoo siitä että tullaan lisäämään merkittävästi kykyä tällä järjestelmällä reagoida siihen että ihmiset pääsisivät ensinnäkin

tässä äsken edustaja heinonen ottikin esiin sen ja aika kovalla kädellä moititte sitä että ei ole panostettu nyt pitää muistaa että tämä hallitus on noin neljä kuukautta tehnyt työtä olen huomannut siitä kritiikistä joka osoitetaan tänne hallitusaitioon että siinä ei realismia ole aina kyllä matkassa mukana

järkevää pohjaa nimenomaan kysymys on siitä että täällä yritetään nyt ohjata tätä laivaa oikeaan suuntaan vuosikausia vanhustenpalveluista on säästetty kaksituhattaseitsemäntoista eduskunnassa nimenomaan edeltävä hallitus esitti että laatusuosituksissa löysennetään sitä voimassa ollutta vuoden kaksituhattakolmetoista tasoa haluan nyt teille sanoa että esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastopaikkojen pitkäaikaishoidolle oli määritelty aikaisemmin taso nolla pilkku kuusi viiva nolla pilkku seitsemän hoitotyöntekijää asiakasta kohden tämä jätettiin pois vuoden kaksituhattaseitsemäntoista suosituspohjasta

tekemään vain ne henkilöt jotka oikeasti ovat välittömässä asiakastyössä nyt on tulossa hoitajamitoitus todellinen hoitajamitoitus koskaan suomessa ennen ei ole ollut kysymys hoitajamitoituksesta koska välillinen työ on voitu lukea mukaan

rouva puhemies ei nyt ole tulossa hoitajamitoitusta te teette henkilöstömitoitusta olkaa siinä rehellisiä pääministeri rinne on todennut nolla pilkku seitsemän ei tule tällä vaalikaudella ja pääministeri rinne totesi tähän ei ole rahaa te olette tehneet arvovalinnan te laitatte rahan muualle ette hoitajiin se on tässä kirjassa

on tulossa voimaan aprillipäivänä kaksituhattakaksikymmentäkolme että kuinka monelle hoitajalle tässä kirjassa on varattu silloin rahat hän totesi että

ja henkilöstömitoitus nolla pilkku seitsemän vaatii neljätuhattaneljäsataa hoitajaa miksi te ette kerro rehellisesti ihmisille uskon että aika moni yllättyisi kun kuulisi ja esimerkiksi silja paavola on varmaan väärän tiedon varassa kun hän kehuu teitä

puhemies kokoomus täällä voimakkaasti puhuu tämän hallituksen toimista voin muistuttaa teille että ikäihmisiltä on etuuksia viety viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana enemmän kuin miltään väestöryhmältä koko suomen aikana meillä on ensimmäisen kerran hallitus jonka ohjelmassa on selkeä parannetaan ja kohennetaan ikäihmisten etuuksia toinen seikka joka koskee eläkeläisiä vahvasti on se että he ovat myöskin ainoa tulonsaajaryhmä suomessa jonka elintaso lakisääteisesti laskee kiitos sen työeläkeindeksin mikä meillä on käytössä ja yhdeksänkymmentäkahdeksan prosenttia vanhuseläkeläisistä saa työeläkettä se ei ole hallitusasia vaan hallitus tarttuu pienimpiin eläkkeisiin tässä budjetissa kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen tehdään korotukset on kuitenkin muistettava että takuueläke on työkyvyttömyyseläke kahdeksankymmentä prosenttia täyttä kansaneläkettä saavista on työkyvyttömiä ihmisiä meillä on enemmän alle neljäkymmentä

käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa ovatko nämä neuvottelut alkamassa

arvoisa rouva puhemies hoiva avustaja siivoaa tänään ja tekee välillistä työtä ja välitöntä työtä huomenna osallistuen vanhusten hoitamiseen sillä tavallahan se välillinen työ ja välitön työ eroavat ja kyllä sinne mitoitukseen lasketaan ne hoitoavustajat ja hoiva avustajat ja hoitoapulaiset viriketoiminnan ohjaajat ja myös opiskelijat elikkä eivät liitot varmasti ole näin halunneet ja sitä minäkin kysyn että miten tehy ja super voivat olla tässä mukana

neljännestäkymmenennestäkahdeksannesta pykälästä mikä liittyy rokotuksiin rokotuksiin erityisesti terveydenhuoltoalan henkilöstölle oletteko täydentämässä sitä pykälää jollakin tavalla että sitä osataan soveltaa käytännön kentällä koska nyt hoitajat ovat jopa irtisanomisuhan alla jos eivät ota esimerkiksi influenssarokotuksia ei ole korjattu
arvoisa rouva puhemies merkittävä ja yksi keskeisimmistä uudistuksista hallituskauden aikana on perhevapaauudistus siis perhevapaauudistus joka lähtee lasten ja perheiden tarpeista jossa lapsen oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempien kanssa turvataan siis tavoitteena malli joka on joustava ja soveltuva erilaisiin elämäntilanteisiin ja jossa myös kotihoidon tuki säilytetään lapsen kolmeen ikävuoteen saakka kysymys arvoisille ministereille perhevapaauudistuksen sisällöt näyttäytyvät siten että lapset ja nuoret voivat varmaan luottaa siihen että uudistus joka turvaa yhteisen ajan säilyttää kotihoidon tuen ja parantaa ennen kaikkea siis parantaa perheiden arkea

arvoisa puhemies kyllä kokoomus kehtaa siis te ette ole torpanneet vain yhden kerran vaan kaksi kertaa lakiin tulevan mitoituksen vanhustenhoitajien määrästä ensimmäisen kerran vuonna kaksituhattakaksitoista ja toisen kerran viime keväänä kaksi kertaa ja nyt te täällä selitätte aivan kuin olisitte unohtaneet kaiken mitä olette aikaisemmin edustaja sarkomaa olisitte johdonmukainen jos puhuisitte vaikka siitä ettei minimistä synny maksimi te olisitte johdonmukainen puheissanne mutta nyt tämä keskustelu jota täällä käydään on aivan röyhkeää aivan röyhkeää hyvää vanhustenviikkoa kiitos siitä että vanhusasiavaltuutettu perustetaan vihdoin ja viimein se on ollut itse asiassa koko eduskunnan tavoite tämä on erittäin erittäin hyvä uudistus olisin halunnut kiinnittää huomiota myöskin syöpiin joka kolmas suomalainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa syöpään kiitos esimerkiksi hpv rokotteen laajentamisesta koskemaan jatkossa myös poikia

puhemies hyvä edustaja olen koulutukseltani hoitaja olen tehnyt työtä vanhustenhuollon parissa olen tehnyt sitkeästi työtä kuten kokoomuksen eduskuntaryhmä sen eteen että kaikilla hyvä hoito ministeri risikon aloitteesta säädettiin vanhuspalvelulaki me haluamme että hoitajia on koko vanhustenhuollossa ja me olemme todella huolissamme kotihoidon palveluiden kriisistä sairaanhoitajaliiton väkeä tänään tapasin he eilen laittoivat hätähuudon he ovat huolissaan siitä kun tulee sitova mitoitus yhteen osaan vanhustenhuoltoa ja yli puolet vanhuksista jää ulkopuolelle siksi me haluamme kokonaisuuden me toivomme ministeri kiuru että te kannatte vastuuta kaikista ikäihmisistä ja kysynkin millä tavalla me turvaamme

arvoisa rouva puhemies täällä on noussut esille kuntatalous ja uskoisin että paikalla olevat ministerit ovat ovat syvästi huolissaan kuntatalouden tilanteesta ja miten te katsotte tätä neljää vuotta eteenpäin tässä tilanteessa kun kunnille ei ole muuta tulossa kuin lisää rasitteita hallitus on luvannut että ne korvataan valtion toimesta mutta näin ei ole tässä kehyspäätöksessä tapahtumassa kuntien velvoitteita lisätään ja rahoitus puuttuu tällä hetkellä lähtökohta on se että tänä vuonna kuntataloudessa tehdään kaikkien aikojen suurin alijäämä tilanne on todella vakava oletteko olleet riittävän aktiivisesti valtiovarainministeriön ja ja kuntaministerin suhteen liikkeellä että tämä tilanne hoidetaan vanhukset ovat tänä päivänä kärsimässä lastensuojelussa on kovia tarpeita miten te näette tämän neljän vuoden kehityksen

arvoisa rouva puhemies erinomaista että budjetissa on osoitettuna yksi pilkku kuusi miljoonaa euroa lastenasiaintaloihin thln barnahus hankkeessa juurrutetaan pohjoismaisten standardien mukaisia toimintakäytäntöjä lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseihin sekä väkivaltaa kokeneiden lasten tuen ja hoidon osaksi moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen poliisi syyttäjä oikeuspsykiatriset yksiköt lastensuojelu sote koulu varhaiskasvatus ja neuvolat sekä mallin jalkauttaminen tulevien ot keskusten yhteyteen erityisvastuualueille on merkittävä edistysaskel lasten oikeuksien toteutumisessa myös meillä suomessa budjetissa turvataan lape muutosohjelman jatko ja turvakotien määrää lisätään kohti istanbulin sopimuksen edellyttämää tasoa tämä hallitus on luvannut että suomi kiinnittää erityistä huomiota heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien turvaamiseen kiitos siitä

arvoisa puhemies kokoomus sanoo että hoitajia ei ole ja perussuomalaisten edustaja juvonen sanoi että se on koulutuskysymys eikä tarvita siirtymäaikaa vaan heidät saadaan sitten töihin heti vähän kaipaisin arvostusta hoitotyötä kohtaan koulutus kyllä ottaa aikansa mitään pikahoitajia ei voida saada

vuotta sitten te te olitte heikentämässä jopa nykyistä hoitajamitoitusta nyt hoitajia tullaan palkkaamaan lisää se tapahtuu niin pian kuin mahdollista on selvää että ensi vuonna niitä hoitajia ei sinne voida saada mutta sitä mukaa kuin nyt tämä hallituskausi etenee ja viimeistään kaksituhattakaksikymmentäkolme sitten onneksi ne hoitajat saadaan ja hallitus siihen antaa rahatkin kyllä oppositiopuolueiden politikointi täällä on harvinaisen epäuskottavaa kun heidän omat tekonsa muistetaan

puhemies perussuomalaiset eivätkä muutkaan ole viime kaudella puuttuneet hoitajamitoitukseen kannattaa tutustua asioihin ennen kuin puhuu ja sitten tästä hurskastelusta puheen ollen niin kiitän vasemmiston kansanedustaja johannes yrttiahoa hän kertoi eilen täällä meille että hallitus tosin nostaa perusturvaa kahdellakymmenellä eurolla kuukaudessa mutta toimeentulotuessa se leikkautuu pois elikkä kaikkein köyhimmiltä jotka elävät toimeentulotuella joka on viimesijainen toimeentulo että oli tarkoitus kompensoida nimenomaan näillä verovähennyksillä pienituloisille muun muassa ja te olette täällä mainostaneet että te kompensoitte sen ja ministeri pekonen teidän oman puolueenne jäsen kertoi meille tänään totuuden onko tämä näin niin kuin hän sanoo että kaikkein köyhimmät on unohdettu ja toimeentulotuesta tämä leikkautuu pois

edustaja juvonen on pitkin päivää ihmetellyt minkä takia tehy ja super ovat mukana tässä hoitajamitoitussuunnitelmassa syy on hyvin yksinkertainen liitot ymmärtävät mistä tässä on kyse arvoisa ministeri kriisitilanteessa nousee erityisesti esille poliisin rooli ja saatavuus mutta pitkään psykiatrista hoitotyönä tehneenä tiedän että moniammatillinen yhteistyö on vähintään yhtä merkittävää kuin poliisin läsnäolo kun katsotaan kriisin kokonaisuutta arvoisa ministeri kiuru

hallitus pyrkii lisäämään psykososiaalisen työn saavutettavuutta ja miten isojen kriisien jälkihoito pyritään järjestämään miten valtio ottaa osaa tapahtumiin nyt kuopio tarvitsee valtion tukea selvitäkseen viime viikolla tapahtuneen kriisitilanteen hyvästä jälkihoidosta

rouva puhemies tuo hallituksen esitys tästä perusturvasta minun mielestäni se on erittäin hyvä ja tulee tarpeeseen köyhille ihmisille koska siellä tarvitaan sitä rahaa ja apua mutta tähän hoivatyöhön jäin miettimään tätä keskustelua mitä on käyty siitä kuinka hyvä hoivatyö tehdään ensinnäkin siinä pitää olla riittävä henkilöstömäärä mikä nyt ollaan tuomassa hallituksen lakiesityksenä tänne eduskuntaan ja sillä tavalla parannetaan tätä tilannetta ja toinen erittäin tärkeä asia on se johtamisasia minä olen törmännyt erittäin monessa paikassa siihen tilanteeseen että johtamisasioita ei ole saatu kuntoon ja työilmapiiri kiristyy entisestään ja työntekijät ja hoitajat hakeutuvat pois johtuen siitä johtamiskulttuurista mikä on ollut niillä työpaikoilla se asia on tässä askarruttanut ja kysynkin tähän johtamistapaan ja johtamiskoulutukseen

arvoisa rouva puhemies on tietysti ihailtavaa ja oikein että ministerit täällä uskovat omaan tekemiseensä ja luottavat näihin ratkaisuihin joudun valitettavasti tässä kohtaa mitä tulee köyhyyden vähentymiseen tuomaan sen näkemyksen jonka kaikki tänään täällä eduskunnan köyhyysryhmän vieraana olleet sosiaalialan järjestöt totesivat että tämä hallituksen ohjelma ei vähennä köyhyyttä asiasta järjestetään täällä eduskunnassa marraskuussa seminaari jossa nämä asiantuntijajärjestöt tämän asian selkeästi piirtävät olisi hyvä jos vaikka ministerin erityisavustaja voisi vierailla siellä niin sitten voitaisiin keskustella kiitos edustaja merelle puheenvuorosta on juuri niin kuin hän sanoi tänään lapsen ääni raportti julkaistiin yksitoista prosenttia suomalaisista lapsista kärsii köyhyydestä meidän pitää tehdä semmoisia aitoja tekoja jotka ihan oikeasti nostavat ihmiset pois köyhyydestä niin kovasti toivon että tämä hallitus olisi sen tehnyt mutta se ei nyt näytä siltä että näin tapahtuu

arvoisa rouva puhemies olisin kysynyt ministeri kiurulta miten uudenmaan sote ratkaisu edistyy ja miten nämä kaupunginjohtajat suhtautuvat tähän soittavatko he samassa orkesterissa kuin te vai onko joku lähtenyt soolouralle

arvoisa rouva puhemies on äärimmäisen tärkeää että ihminen oli missä elämänvaiheessa hyvänsä saa tarkoituksenmukaista lääkehoitoa ja meillä suomessa edelleen ikäihmisiä ylilääkitään monin paikoin varsinkin tehostetun hoivan piirissä olevia ihmisiä ja myös kotona kotona asuvia jo jo elämänsä elämänsä viimeisiä vuosia eläviä ihmisiä ylilääkitään siten että se heikentää heidän toimintakykyään ja elämänlaatuaan merkittävästi nyt hallitusohjelmassa on kirjaus jossa todetaan että rationaalisen lääkehoidon edistämistä jatketaan olisinkin kysynyt ministereiltä minkälaisin toimenpitein tätä hallitusohjelmakirjausta nyt sitten toimeenpannaan tämä on paitsi ihmisten elämänlaatua koskettava asia mutta myös merkittävä kansantaloudellinen kysymys koska nämä lääkkeet tietysti aiheuttavat yhteiskunnalle kelan kautta merkittäviä

arvoisa puhemies mielenterveyspalveluiden saatavuuteen panostaminen on todella tärkeää ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnin kannalta mutta se on samalla myös talous ja työllisyysteko erityisen huolissani olen meidän nuortemme tilanteesta itsemurhatilastot ovat kääntyneet pitkän laskun jälkeen taas nousuun itsemurhien suuri määrä ilmeni täällä jo edustaja virran hyvästä puheenvuorosta yli kahdeksansataa ihmistä ei nähnyt muuta tietä viime kesänä suomiareenassa myöskin nuoret totesivat minulle että huumeita saa helpommin kuin hoitoa pysäyttävä kommentti hyvinvointivaltiossa talousarviossa on mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen varattu kymmenen miljoonaa euroa kysynkin miten palveluihin pääsy käytännössä paranee kuinka nopeasti mielenterveyspalveluihin pääsee ensi vuonna ja tulevina vuosina

arvoisa puhemies jatkan tuota kysymyslinjaa jonka edustaja kimmo kiljunen aloitti hallitusohjelmassa on hyvin tärkeä eläkeläisköyhyyden vähentämiskohta paitsi nämä positiiviset kovennukset joita tässä budjetissa on jo sisällä kansaneläkkeeseen ja takuueläkkeeseen niin pieniin työeläkkeisiin tarvitaan tällainen solidaarisuuslisä kysymyshän on siitä että toisaalta pitkään työeläkkeellä olleilla eläkkeen ostovoima on suhteessa on suhteessa muuhun yhteiskuntaan heikentynyt ja toisaalta sen virheen aiheuttama aukko joka koko eläkejärjestelmässä on kuusikymmentä luvun alkupuolelta lähtien ollut että merkittävä osa tehdystä työstä ei ole kartuttanut eläketurvaa on suhteessa kaikkein vakavin ja hankalin niille joiden kokonaiseläke on pieni tällaisen solidaarisuuslisän rakentaminen työeläkejärjestelmän sisältä olisi nyt kiireellinen tehtävä ja ja hallitusohjelman velvoittama jatkaisin tuota kysymystä koska sehän ei mene suoraan sillä että annetaan työmarkkinaosapuolille se vaan tarvitaan selvittelyä minkälainen se malli olisi oikeudenmukaisena ja järkevällä tavalla toteutettuna kysynkin millä tavalla hallitus lähtee tätä nyt valmistelemaan

arvoisa rouva puhemies kysymykseni on sinänsä lyhyt ja ytimekäs joudutaanko hoitajapulassa joka on tosiasia harkitsemaan poikkeuskoulutusta joka tehtiin muutamia kymmeniä vuosia sitten hoitajat pätevöitettiin sairaanhoitajaksi melko intensiivisellä mutta tasokkaalla koulutuksella onko tällaista siis harkittu tai suunnitelmissa

kiitos arvoisa puhemies minulla on itse asiassa täällä takarivillä ollut vähän aikaa pasmat sekaisin koska sain juuri viestin että että turkki on hyökännyt syyriaan kurdialueelle ja se on se on todella siis surullista kuulla kurdit ovat olleet isiksen vastaisessa taistelussa ne maavoimat ja nyt kun tätä ajattelen niin samalla ajattelen sitten meidän maavoimiamme hoitajia miten me saamme ne neljäkymmentätuhatta hoitajaa jotka ovat vaihtaneet alaa tai jääneet työttömiksi nyt takaisin mitä te ministeri tälle nyt teette miten me voimme houkutella heidät takaisin niin että ne työolot paranevat ja ja samalla myöskin vanhustenhoiva paranee kiitoksia
arvoisa puhemies oli erittäin hyvä että edustaja keto huovinen otti esille päihteiden käytön se on erittäin huolestuttavaa nykyään kouluterveyskyselyssä on nähty kannabiksen käytön lisääntyminen ja kokeilut mihin pitää ehdottomasti puuttua päihteiden käyttö liittyy aika usein myös muuhun syrjäytymiseen köyhyyteen ja muutenkin

tippumiseen se liittyy myös lastensuojeluun mitä

kysyisinkin nyt ministereiltä onko tarkoitus tehdä päihdestrategiaa tällä hallitusjaksolla koska sitä maa huutavasti tarvitsisi hoitoon pääsy ja hoitoon ohjaus on hyvin kirjavaa ja eriarvoista tällä hetkellä myöskin kysyisin koskeeko tämä viikossa kiireettömään hoitoon pääsy myös päihdehuoltoa ja esimerkiksi nuorten katkaisuhoitoon pääsyä

mietin että on täällä jo haastavaa kirjoittaa kuunnella ja ja selvittää itselleen näitä asioita mutta yritetään taas edustaja kiljunen kiitän teitä erittäin ponnekkaasta upeasta puheenvuorostanne pieniä pieniä eläkkeitä saavien eläkeläisten puolesta minusta se oli hieno hieno puheenvuoro puheenvuorossanne kiinnititte huomiota tähän

hallitusohjelmassa olevaan kirjaukseen käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voidaan parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa tämä selvitys käynnistetään ja haluan huomauttaa että meillä on useita kirjauksia liittyen eläkkeisiin ja eläkeläisten tilanteeseen hallitusohjelmassa ja ja käymme niitä niitä läpi ja ja asia on erittäin erittäin erittäin tärkeä edustaja kivisaari kysyi perhevapaauudistuksesta minä olen iloinen siitä että edellinen hallitus on jo tehnyt kovasti töitä perhevapaauudistuksen eteen ja erityisesti entinen ministeri edustaja saarikko on ollut tässä erittäin aktiivinen minulla on sellainen tunne että perhevapaauudistus etenee nyt hyvässä hengessä ja hyvällä hyvällä flowlla tällä hetkellä tarkoitus on todella kuten kuten edustaja kivisaari totesi lisätä perheiden yhdenvertaisuutta sekä perhe elämässä että työelämässä heikentämättä nykyistä perhevapaajärjestelmää ja kuten totesitte myöskin kotihoidon tuki säilyy säilyy hallitusohjelman mukaisesti sitten edustaja laukkaselle toteaisin että sote järjestöjen viesti ministeriöön päin on ollut kyllä hyvin erilainen sote järjestöt ovat viestineet että tämän hallituksen budjetti on oikeansuuntainen ja vähentää köyhyyttä ja tämän pitkään jatkuneen leikkauspolitiikan jälkeen on ihan ymmärrettävää että suuria harppauksia ei voida kerralla ottaa mutta me teemme parhaamme edustaja meri olette aivan oikeassa toimeentulotukeen ei ole tulossa tasokorotusta toki normaalit indeksikorotukset myös toimeentulotukeen mutta meidän perusturva yleisesti on ollut hyvin pitkään niin matalalla tasolla että yhä yhä useampi ihminen on joutunut toimeentulotuen varaan joka on tarkoitettu lyhytkestoiseksi ja viimesijaiseksi toimeentulomuodoksi ja näillä perusturvan korotuksilla me haluamme nostaa ihmisiä pois nimenomaan sieltä sieltä toimeentulotuelta niin kuin totesinkin yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosaa korotetaan kahdellakymmenellä eurolla jotta yksinhuoltajaperheet sitten hyötyvät myöskin näistä lapsilisiin tehtävistä

puhemies minusta edustaja kankaanniemi kiteytti sen ison kuvan ihan oikein meidän kaikkien nähtäväksi kyllä täälläkin on ollut puhe siitä mitä ovat ne yhteiskunnan isot ongelmat mitkä pitäisi korjata ja ja mistä niihin saadaan riittävä rahoitus kyllä tämä iso kuva huolettaa minua ja ja kyllä myös edustajia koska tässä ollaan käyty hyvä keskustelu siitä mihin nämä vähäiset varat pitäisi panostaa milloinkin että investoinnit ihmisiin tehtäisiin kiireellisyysjärjestyksessä

hoitoon ja sen hoidon vaikuttavuuteen kiinnitetään nyt huomiota niin että sitä vaikuttavuutta lisätään ja syövän hoidon osalta näin tullaan toimimaan en ole vielä niin kuin tässä todettiin ehtinyt sinne asti miten ne tehdään mutta tämä on iso juttu että tässä onnistutaan sen hoidon vaikuttavuuden kannalta ei vain syöpähoidoissa vaan muissakin pitää pystyä parempaan ja rokoteohjelma laajenee niin kuin totesitte nimenomaan ennalta ehkäisten saadaan lopulta sekä

keto huovinen ja laiho kiinnittivät huomiota tähän erityisesti päihteiden kokonaisuuteen minusta se on tärkeätä että me puhumme täällä eduskunnassa myös siitä mitä tuolla nuorten maailmassa tapahtuu ja mitä meidän pitäisi pystyä tekemään toisin päihdekokonaisuus tulee myös arvioitavaksi seuraavien viikkojen aikana ajattelin aloittaa sillä että kutsutaan nämä toimijat nyt kokoon ja pohditaan yhdessä millä tavalla se suunnitelma laaditaan näille tuleville vuosille kun kysyitte niin vastaus on että kyllä näin tullaan toimimaan

tavalla haasteellista edustaja harkimo kysyi uudenmaan erillisratkaisusta se on tulon päällä me olemme istuneet lähes joka viikko ja tässä vaiheessa ei ole sanottavissa muuta kuin se että minä näen aidosti että kyllä siinä mahdollisuuksia on mutta ikkuna sulkeutuu jouluun mennessä jos sitä ei ennen sitä saada aikaan niin sitten se on siinä sitten mennään tähän vanhustenhuollon kokonaisuuteen tai totean vielä edustaja väätäiselle että te olette ihan oikeassa te olette pitkään tehnyt töitä erityisesti psykososiaalisen työn saavutettavuuden puolesta ja tämä kuopion esimerkki osoittaa että meidän pitää myöskin koko tässä mielenterveysstrategiassa huomioida myös tämä akuutin

miksi ala on esittänyt tällaista ratkaisua tämän mitoituksen kuntoon laittamiseksi se on siis asiantuntijatyöryhmän esitys ei vielä ministerin eikä myöskään hallituksen mutta te kysyitte ihan hyvin että miksi niin sen takia että he näkevät että ensimmäistä kertaa suomessa ollaan ottamassa käyttöön hoitajamitoitus meillä on ollut henkilöstömitoitus suositustasolla aikaisemmin voimassa toisin kuin täällä edustaja juvonen välihuudossaan heitti niin meillä on heikennetty kaksituhattaseitsemäntoista merkittävästi sitä pohjaa joka vanhuspalvelulain tahtotilana esitettiin nyt sitä parannetaan pienin toimin mutta parannetaan ja otetaan käyttöön se että välitöntä työtä tekevät jatkossa vain ne jotka tekevät välitöntä työtä se on suuri parannus ja uskon että ala sen takia on päätynyt tähän yksimieliseen esitykseen tässä vaikeassa tilanteessa jossa me olemme teemme kuitenkin parhaamme

minä en tästä enää puhu teen kirjallisen kysymyksen pääsette vastaamaan ministerin vastuulla mustaa valkoisella montako hoitajaa on ensi vuonna lisää monelleko hoitajalle on rahat vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme kun te ette siihen täällä suostu vastaamaan

vanhusten ympärivuorokautisen hoivan sitova hoitajamitoitus on jäänyt tekemättä perussuomalaisilta ja kokoomukselta joten sitä taustaa vasten ymmärrän että harmittaahan se arvoisa puhemies tämä hallitus sen nyt tekee

puhemies hallitus aikoo viedä eteenpäin mielenterveyspalveluiden parantamista osana perusterveydenhoitotakuuta onko vielä luonnostelua siitä millä tavalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita viedään eteenpäin ja minkätyyppistä esimerkiksi lyhytterapiaa voitaisiin viedä perusterveydenhuoltoon saataville

rouva puhemies perusterveydenhuollossa työskennelleenä fysioterapeuttina tiedän miten tärkeässä osassa ihmisten hyvinvoinnissa on peruspalveluiden turvaaminen ja perusterveydenhuollon vahvistaminen asiakkaat eivät tällä hetkellä ohjaudu hoitoon hakeutuessaan välttämättä oikealle vastaanottajalle esimerkiksi tuki ja liikuntaelinongelmien kanssa päädytään lääkärille vaikka oikeampi osoite olisi fysioterapeutin suora vastaanotto tai masentuneella mielenterveyspalvelut tällaisesta aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia mutta ennen kaikkea niissä saatetaan menettää jotain vielä paljon suurempaa ihminen nyt hallitus haluaa selkiyttää asiakkaan hoitopolkua ja ohjautumista paremmin ja oikea aikaisemmin niin sosiaali kuin terveyspalveluissakin mikä mahdollistaa potilaiden hoidon paremman laadun ja hoitotuloksen hoidon laadun kannalta olennaisessa osassa on aina myös työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen tukeminen ja kysyisinkin nyt ministeriltä miten hallitus aikoo tukea myös työntekijöiden hyvinvoinnin vahvistamista

rouva puhemies tähän toisinaan varsin kiivaaseen ja erilaisia syytöksiä vilisevään keskusteluun ehkä käy se vanha muistutus että ota ensin hirsi omasta silmästäsi vasta sitten näet ottaa roskan toisen silmästä samat edustajat jotka aiemmin tänään arvostelivat kovasti sitä että hallitus käyttää liikaa rahaa nyt vaativat kaksin käsin lisää rahaa sinne ja tänne tässä voi sanoa että vasen käsi ei taida tietää mitä oikea tekee arvoisa puhemies keskustalle on aina ollut erityisen tärkeää että autamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevia toivon että jätämme mielikuvapolitiikan muualle ja pidämme faktat mielessä myös silloin kun puhutaan edellisestä kaudesta silloin tehtiin se mikä siinä taloustilanteessa pystyttiin tekemään tuet kohdistettiin heikoimmille muun muassa korotettiin pienimpiä päivärahoja vajaalla sadalla eurolla nyt korotetaan noin kahdellakymmenellä eurolla silloin otettiin käyttöön opintotuen huoltajakorotus seitsemänkymmentäviisi euroa jota nyt korotetaan eurolla nyt on olennaista katsoa tätä päivää ja tulevaisuuteen

resusseja hoitavia käsiä tarvitaan sairaaloihin laitoksiin kotihoitoon omaishoitoon saattohoitoon ja niin edelleen vetoamme todella että jostakin löydätte rahan tarvittaviin muutoksiin eläkeläisten toimeentulo parempi toimeentulo on tärkeää ja ja toivotaan että sen eläkejärjestelmän tarkastelun myötä ja myös sieltä paisuvista miljardirahastoista voimme saada rahoja parempaan käyttöön mutta sitten minun on pakko palata tähän keliakiakorvaukseen sanottiin että vedotaan yhdenvertaisuuteen olen samaa mieltä silloin täytyy verrata korvauksia saman tautiryhmän potilaisiin eli autoimmuunisairauksiin niin kuin reuma ms tauti tai ykköstyypin diabetes korvaukset siellä sata prosenttisia ja vastaavasti keliakiakorvauksen tulisi olla jos me puhumme ruokavaliosta yleensä ja tyypillisimmästä kansansairaudesta kakkostyypin diabeteksestä ylipaino liikkumattomuus käytetään liikaa kaloreita rasvaa ja sokeria kun siellä muutetaan ruokavalio oikeampaan vähennetään kaloreita rasvaa sokeria lisätään liikuntaa niin se tuo myös lisää euroja näiden potilaiden kukkaroon mutta keliakia ja gluteeniton ruokavalio on moninkertaisesti kalliimpi kuin normaali ja ja se vaatii todella isoja satsauksia varsinkin perheissä joissa on monia keliaakikkoja tai työttömiä pienituloisia eläkeläisiä opiskelijoita ja toivon että katsotte tämän

sitten haluan kiittää hallitusta toisestakin asiasta josta iloitsen ja se on että paperittomien välttämättömät terveyspalvelut taataan se on hallitukselta humaani ja oikea teko

arvoisa rouva puhemies tiedustelisin näistä omaishoidon tukiasioista nythän on niin että tämä omaishoidon tuki on epätasa arvoinen se ei ole tasa arvoinen ollenkaan ja riippuu siitä missä kunnassa tai kaupungissa tämä hoidettava asuu jokainen tietää että omaishoitaja tekee työtä seitsemän päivää viikossa ja vähintään kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa aiotteko tehdä mitään sille että se tasapuolistuu ja sitten ihan yksinkertainen kysymys tuleeko omaishoidon tuki verottomaksi

arvoisa rouva puhemies tässä olisi monta asiaa joihin pitäisi puuttua mutta nyt pakkosyistä keskityn tähän hoitajamitoitukseen edustaja heinonen viittasi täällä tämän päivän iltalehden laajaan kirjoitukseen siteeraan siitä suoraan toimittaja hanna gråstenin kirjoituksen toiseksi viimeisen kappaleen kuunnelkaa tarkkaan nolla pilkku seitsemän vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköiden vähimmäishenkilöstömitoitusta koskeva laki astuu jo ensi vuoden elokuussa voimaan laki on heti sitova mutta tietyillä ehdoilla tehostetun palveluasumisen ja ympärivuorokautisen laitoshoidon yksiköt voivat toimia alle nolla pilkku seitsemän vähimmäismitoituksella siirtymäajan eli huhtikuuhun kaksituhattakaksikymmentäkolme asti jos ette usko tässä ministeriä ja hallituspuolueita niin uskokaa edes iltalehteä

rouva puhemies yksi asia on yhdistänyt eduskuntaa ja ja se on ollut se että me olemme yhdessä pitäneet kiinni siitä että päihdeäitien palvelut ensi ja turvakotien liiton järjestämä pidä kiinni hoito ohjelma on saanut rahaa seitsemän kertaa eduskunta lisäsi tähän tärkeään toimintaan rahaa ja sitten vihdoin petteri orpo valtiovarainministerinä vakinaisti sen niin että se raha oli budjetissa nyt kun katson tätä budjettikirjaa niin niin sen mukaan te olette leikanneet yksi kolmasosaa tästä päihdeäitien kuntoutusrahasta pois kysynkin minkä takia leikkaukset juuri tähän kohteeseen kaikkein heikoimmassa asemassa

kiitos ministeri pekoselle kun nostitte esille ministeri saarikon hyvät avaukset perhevapaauudistuksen valmistelussa viime kaudelta minusta ei ole reilua kun täällä välillä väitetään että viime vaalikaudella on vain leikattu tämä ei pidä joka kohden paikkaansa itse asiassa pienimpien etuuksien korottamisessa suunta ei ole lainkaan muuttunut viime vaalikaudesta viime kaudella nostettiin vähimmäistasoisia äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja sekä sairauspäivärahaa vähän vajaa sata euroa kuussa ja nyt niitä nostetaan sitten lisää kaksikymppiä takuueläkettä nostettiin viime kaudella neljäkymppiä ja nyt sitä nostetaan viisikymppiä lisää kuten edustaja aittakumpu edellä jo totesi myös opintotuen huoltajakorotus nousi ja nyt sitä sitten nostetaan lisää on reilua todeta että nyt jatketaan näissä kohdin viime kauden hyviä askelia

rouva puhemies kysyn ensin kun mainitsitte tästä taitetun indeksin korjaamisesta edustaja kiljuselle että tehdään selvitys minun mielestäni mitään selvitystä ei tarvitse tehdä ei ole kovin monta vuotta siitä kun selvitys tehtiin ja ja tietysti työmarkkinajärjestöt sen tyrmäsivät mutta onko nyt hallituksella todella suunnitelmaa

edes pienimpien työeläkkeiden indeksisuojan parantamisesta mitä sitten tulee tähän hoitajamitoitukseen vielä niin kun tuo vanhuspalvelulaki säädettiin ja sen kahdeskymmenes pykälä vuonna kaksitoista niin sinne ei silloin hoitajamitoitusta kirjattu edustaja guzenina oli vastuuministerinä silloin sen jälkeen sitten ministeri huovinen sanoi että jos yksikin poikkeama mitoituksesta tulee niin se kirjataan lakiin miksi te ette toteuta tätä lupausta nyt nopeasti vaan vasta vuosien päästä

puhemies nyt täytyy tarkentaa ensinnäkin tämä historiallinen vanhuspalvelulaki hyväksyttiin hallitusohjelmaneuvotteluissa säätytalolla vuonna kaksituhattayksitoista muistan sen tarkoin koska olin itse myös silloin paikalla sitten tätä lainsäädäntöä vietiin sosiaalidemokraattien johdolla maria guzeninan johdolla ja se hyväksyttiin tässä talossa ja kun me emme saaneet yhteisymmärrystä silloisen hallituspuolueen kokoomuksen kanssa joka vastusti hoitajamitoitusta niin eduskunta hyväksyi lausuman joka oli sen mukainen kuin te äsken tuossa totesitte nyt sitten sen jälkeen on on yritetty useampaan kertaan palata tähän asiaan mutta kokoomus on systemaattisesti sitä vastustanut riippuen siitä kuka on ollut hallituskumppani tai sitä ei ole saatu eteenpäin nyt on historiallinen hetki tänä hallituskautena jolloinka sosiaalidemokraattien johdolla taas jälleen palataan kysymykseen ja viedään hoitajamitoitus lakiin ja nyt se tehdään tärkeää on että se saadaan vietyä lakiin ja toimenpiteet sen eteen tullaan tekemään siinä mielessä olen todella hämmentynyt tästä keskustelusta että kuka todellisuudessa vastustaa

arvoisa rouva puhemies edustaja saloselle ja edustaja kiljuselle ja muille vielä kerran selvennyksenä kokoomuksen kritiikin ydin mitä tulee hoitajamitoitukseen on se että viime vaalikauden lopulla kansanedustaja kansanedustaja nykyinen ministeri kiuru lupasi että tämä on muutaman tunnin työ laitetaan yksi virke lakiin ja asia hoituu tällä demarit menivät vaaleihin he hoitavat hoitajamitoituksen nyt te te olette laittamassa sen lakiin ja se tulee voimaan vuonna kaksikymmentäkolme käytännössä eli se jää seuraavan hallituksen murheeksi tämä on meidän kritiikkimme ydin mitä sitten tulee tähän terapiatakuuseen ette ole vastannut ministeri kiuru lupasitte sen kahdestoista yhdeksättä varoitin silloin älkää luvatko liikoja lupasitte kuitenkin sitä ei täällä keltaisessa kirjassa ole ja kolmanneksi kun täällä kehutaan että annetaan rahaa joka suuntaan ja hyviin tarkoituksiin jotka ovat hyviä tarkoituksia te teette sen velalla eli te leikkaatte meidän lapsiltamme

ydin on se mitä on luvattu tehän huudatte koko ajan että missä hoitajat te käyttäydytte ikään kuin te olisitte olleet vuosikausia sen asian puolesta että henkilöstömitoitus lakiin tarvitaan ja se ainakin minua suututti koska se ei ole sellaista puhetta jota me olemme vuosikaudet kuulleet teiltä on on aidosti kansalaisille ja koko tälle eduskuntalaitokselle merkittävää että mielipidettään voi muuttaa se on itse asiassa hyvin järkevääkin jos tulee lisää tietoa niin mielipidettään voi muuttaa ja voitte sanoa että olette muuttaneet kantaanne mutta nyt ikään kuin syyllistätte sitä hallitusta joka itse asiassa tekee sen kirjauksen sinne lakiin

puhemies kokoomus on ollut nostamassa aloituspaikkoja muun muassa sairaanhoitajakoulutuksen osalta ja sillä tavalla nähnyt tämän tulevaisuuden haasteen vanhustenhuollossa jo etukäteen mutta se vaatii edelleenkin lisää aloituspaikkojen perustamista kun tätä keskustelua saattaa seurata moni vanhus ja moni omainen ja moni työntekijä myöskin niin kysyisin nyt ihan konkreettisesti mitä ensi vuonna on luvassa vanhuksille omaisille ja henkilökunnalle toivon etteivät ne vastaukset ole kehitystyötä koska se ei paljon lämmitä siellä kentällä kun on kädet täynnä työtä ja selkeää resurssipulaa ja osaamispulaa eli mitä konkreettista te ensi vuonna tarjoatte vanhustenhuoltoon

puhemies tässä vaiheessa iltaa minäkin haluan toivottaa hyvää mielenterveysomaisten päivää meillä on tällä hetkellä vähintään kaksikymmentätuhatta lapsiomaista tai nuorta hoivaajaa eli alaikäisiä jotka kantavat vanhempien sairaudesta johtuen perheessä sellaista vastuuta joka ei lapselle kuuluisi

he joutuvat usein myöskin pitkille sairauslomille tai jopa työkyvyttömyyseläkkeelle meillä ei suomessa ole varaa tähän

arvoisa rouva puhemies olemme varmasti kaikki täällä sitä mieltä että me tarvitsemme lisää hoitajia ja lisää henkilöstöä sitä emme kiellä kysyisin teiltä hyvät ministerit onko olemassa mitään uhkakuvaa tai vaaraa että tätä nolla pilkku seitsemää ei olisi mahdollista toteuttaa

kysymyksiä aiheeseen liittyen haluaisin nostaa tähän myös muut hoitajat ne jotka työskentelevät akuutissa sairaanhoidossa päivystyspoliklinikoilla terveysasemilla miten näette heidän tilanteensa ja heidän hyvinvointinsa ja ja henkilöstömitoituksensa onko heitä riittävästi

on ja onko sitä mahdollisesti tulossa espoolaisena odotan ja odotamme kovasti vastauksia mitä sieltä kuuluu ja sitten tämä hoitotakuuasia vielä tuleeko lisää lääkärikoulutusta ja lääkärityöpaikkoja koska lääkärillehän pitää päästä ja olette luvanneet että viikossa

arvoisa rouva puhemies edustaja mäkisalo ropponen käytti erittäin hyvän puheenvuoron lapsista ja lapset ovat minun suuri huolenaiheeni niin kuin onneksi on nyt meidän nykyisen hallituksenkin kohdalla lapsiperheköyhyydestä on tänään saatu erittäin hälyttäviä raportteja tiedetään että yli satatuhatta lasta elää köyhyydessä tälläkin hetkellä en halua syyttää siitä ketään varsinaisesti mutta edellisellä esimerkiksi työttömyysturvan peruspäiväraha pieneni kaikkinensa lähes kolmesataakolmekymmentä euroa vuodessa kun indeksijäädytykset ja leikkaukset toteutettiin samalla tehtiin

subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus se on nyt palautumassa näen nämä investoinnit erittäin tärkeinä tämä on parasta mahdollista ennaltaehkäisyä mielenterveys päihde ja lastensuojeluasioissa ja tästä haluan osoittaa nyt hallitukselle lämpimät kiitokseni

puhemies ajattelen että on erittäin paikallaan käydä näitä keskusteluja täällä kysyttiin kokoomuksen linjaa vanhuspalveluista mielestäni jos joku meistä tekee lupauksia vaaleissa niin on täysin oikeutettua kysyä pidetäänkö näistä lupauksista kiinni se on toinen puoli tätä asiaa ja ja sen perään olemme kysyneet toinen puoli mitä pidän kestämättömänä on arvailu siitä mitä kokoomus on tarkoittanut me olemme varmaan kaikki tässä salissa samaa mieltä siitä että me haluamme turvata arvokkaan vanhuuden me näemme että käsiä tarvitaan lisää en usko että meillä on siinä erimielisyyttä se mitä kokoomus ajaa on se että nyt kun keskitytään koko ajan keskustelussa vain ympärivuorokautiseen hoitoon me haluamme että näemme että suurin osa vanhuksista asuu omissa kodeissaan me haluamme että samaan aikaan puhutaan myöskin kotihoidosta omaishoidosta että kaikki vanhukset ovat yhdenvertaisessa asemassa se on yksi puoli ja toinen on se että me haluamme että puhutaan myöskin laajemmasta laadusta se että me saamme lisää tekeviä käsiä on yksi puoli mutta myöskin pitää puuttua siihen työkulttuuriin ja kehittää sitä kehittää hyvää johtamista ja vanhuspalvelujen laatua hyvin laajalla tavalla tähän me haluamme kiinnittää huomiota tässä rinnalla nämä ovat ne puolet

hieman hämmentyneenä seurannut tätä keskustelua joka koskee hoivapalveluja ja tätä historiallista katsausta olen uusvanha kansanedustaja ja en muista ihan täsmälleen mitä viime vaalikaudella täällä on tehty mutta minulla on tässä sipilän hallitusohjelman listauksia niin katsotaan nyt mitä täällä on olemassa edustaja juvonen vanhuspalveluiden henkilöstövähennys vaikutus seitsemänkymmentä miljoonaa euroa vanhuspalvelusuunnitelmien heikentäminen kymmenen miljoonaa palvelumaksujen korotus sataviisikymmentä miljoonaa lääkekorvausten pienentäminen sataviisikymmentä miljoonaa potilaiden ja kuntoutujien matkakorvausten lasku kaksikymmentä miljoonaa kansaneläkeindeksin jäädytys kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa eläketulovähennyksen pienentäminen neljäsataayhdeksäntoista miljoonaa sosiaalietuuksien hintaindeksin heikennys siinä ei anneta summaa ja eläkeläisten asumistuen heikennys miljoonaa eläkkeisiin ei verotukseen ansiotulovähennystä ja viimeisenä jollei yhteiskuntasopimusta saada aikaan työeläkkeiden indeksikorotus puolitetaan tällä ohjelmalla on neljä vuotta toteutettu täällä asioita mitä tämä tarkoittaa ikäihmisten kannalta muuta kuin sitä että heitä tässä sorretaan ja painetaan alas nyt meillä on hallitus jolla on täysin toisenlainen ohjelma

puhemies sosiaalidemokraattien vaaliohjelma kahdeskymmenes kolmatta kaksituhattaviisitoista eli silloin mistä puhuitte sisälsi aivan samat leikkaukset kolmen miljardin leikkaukset kaudelle yhdeksäntoista ja miljardin verojen kiristykset te vain ette kertoneet mistä te leikkaisitte siellä oli että kuntien valtionosuuksista kahdeksansataa miljoonaa se olisi iskenyt aivan samalla tavalla koska oltiin viidellätoista keväällä suomen taloudessa konkurssin partaalla pakko oli tehdä toimenpiteitä nämä olivat kamalia tehdä eikä näitä olisi pitänyt tehdä mutta mutta vaihtoehto olisi ollut joku muu esimerkiksi suuri työttömyys jota te kasvatitte sosiaalidemokraattiset

tätä toteuta muuten kuin lakiin kirjoittamalla

kokoomus nyt ymmärrän ei teitä kiinnosta siis se tuleeko lakiin vanhusten oloja parantava kirjaus henkilöstömitoituksesta ei siis itse tämä asiasisältö kiinnosta teitä vaan te peräätte nyt siis vaalipuheita älkää piilottako tätä tarkoitusperäänne puheisiin nyt sitten vanhuksista vaan kertokaa avoimesti että te te käytte keskustelua täällä vain ja ainoastaan sen vuoksi että haluatte perätä vaalilupauksia ette vanhusten puolesta tämä tuli minulle nyt selväksi mutta haluan palata vielä näihin syöpiin koska se on aidosti asia josta pitäisi tässä yhteiskunnassa puhua enemmän näyttää jo siltä että kansansairauksien ohella syöpä alkaa olla hyvin yleinen on arvioitu että jopa yksitoistatuhatta syöpää enemmän kuin vuonna kaksituhattakolmetoista meidän pitää tehdä jotain nykyistä paremmin arvoisat ministerit mitä se on
kaksi puheenvuoroa vielä edustaja

arvoisa rouva puhemies edustaja salonen on aivan oikein että myönsitte että esimerkiksi minä tiedän paremmin mikä on kokoomuksen kritiikin ydin kuin esimerkiksi te siellä salin vasemmalla laidalla koko hommahan lähti siitä että silloin kun tämä vanhuspalvelukriisi tuli laajasti julkiseen keskusteluun kokoomus halusi siinäkin tilanteessa ja paineessa olla rehellinen sanoimme että ei tätä asiaa voida ratkaista sillä että tuosta lonkalta laitetaan yksi luku lakiin ja kuvitellaan että sen jälkeen tilanne on hoidossa sanoin tämän monta kertaa täällä keskustelussa muun muassa silloisen kansanedustaja kiurun kanssa sanoin että pitää ottaa huomioon kotihoito pitää ottaa huomioon hoitajien tarve koulutustarpeet kaikki nämä näkökohdat ja on totta kyllä meitä harmittaa että tämä rehellisyys ei palkinnut me otimme takkiin vaaleissa demarit pärjäsivät vaaleissa lupasivat ja se lupaus on petetty ja nyt te teette sen niin että seuraava hallitus saa tästä sitten kantaa vastuun

arvoisa rouva puhemies pääministeri rinne nosti elokuussa haastattelussa esiin että suomessa on satojatuhansia naisia jotka ovat tehneet kymmeniä vuosia töitä mutta heidän eläkkeensä on jäänyt järkyttävän pieneksi tämä on totta monet lapsiaan kotona hoitaneet äidit ovat jääneet eläkkeen saannissa pahasti jälkeen minulle lähetettiin tällä viikolla terveiset kuusamosta paikallislehti koillissanomien meille soitettiin palstalla samasta aiheesta siinä todettiin että laita alhainen syntyvyys kuntoon valtio hoitamaan jokaisen synnyttäneen äidin eläketurvamaksu toimeksi vain haluaisin tuoda nämä ajatukset ja terveiset ministereille tiedoksi ja samalla tiedustella millaisia toimia hallitus aikoo tehdä jotta tämä suuri epäkohta korjataan kotonaan lastaan hoitaneiden eläkevaje saadaan korjattua
tämän debattiosuuden päätteeksi ministeri pekonen kaksi minuuttia ja sitten ministeri kiuru viisi minuuttia
kiitos arvoisa puhemies edustaja heinonen jo ehti poistua täältä salista hän peräsi tietoa vappusatasesta hallitusohjelmassa ei ole kirjausta vappusatasesta me sovimme hallitusohjelmassa että pienimpiä eläkkeitä korotetaan euromääräisesti ja nyt takuueläkettä korotetaan sillä viidelläkymmenellä eurolla ja pienimmät kansaneläkkeet eurolla tämä mekanismi mekanismi menee siten että korotuksia tulee aina niille eläkeläisille asti jotka saavat sen tuhatneljäsataa euroa mutta se korotus pienenee kolmestakymmenestäneljästä eurosta aina mitä suurempaa eläkettä eläkkeensaaja saa eli me huomioimme kyllä eläkeläiset laajalti

ja heidät otetaan huomioon myös asumistuessa ja ja silloin se tarkoittaa sitä että käteen jää aidosti enemmän euroja ja se ei vaikuta siihen asumistuen summaan edustaja kankaanniemelle todettakoon että minä en puhunut taitetun indeksin korjaamisesta tässä salissa on kirjattu että käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienemmillä työeläkkeillä olevien asemaa ja tämä selvitys tehdään kuten tässä jo edustaja kiljuselle totesin puhemies minulta jäi vielä kolmekymmentä sekuntia ylimääräistä aikaa luovutan sen ministeri kiurulle käytettäväksi

sote uudistuksesta tässä salissa normaalisti siitä paljon puhutaan mutta tällä hetkellä taisitte olla ainoa joka joka ihan suoraan kysyi miten sote uudistus on tulon päällä me olemme

ja meillä on nyt työryhmät istumassa ministeriryhmässä tällä viikolla käytiin ensimmäinen väliraportti läpi mitä on tähän mennessä saatu aikaan ja kyllä tässä aikataulu on sillä tavalla myöskin tällä hallituskaudella kireä että kyllä aika nopeasti pitää tietää mistä kokonaisuudesta puhutaan tältä osin sote uudistus ei ole vain rakenteellinen kokonaisuus vaan myöskin sisältöuudistus ja siihen tuodaan nyt erittäin tärkeä palikka viidestoista kymmenettä tulemme julki sillä mikä on hallituksen toimintalinja koskien tätä sote sisältöuudistusta

myöskin edustaja linden jo aikaisemmin kiinnitti huomiota tähän kysymykseen miten hoitotakuu tulee muuttamaan meidän palveluiden saatavuutta itse ajattelen että sote uudistuksessa on kysymys nimenomaan siitä että palveluiden saatavuus ja saavutettavuus paranevat ja juuri siihen tarpeeseen vastataan tällä sisällölliselläkin remontilla varmasti tätä on kovin paljon odotettu sillä ei ole

että joka puolella perusterveydenhuollossa on otettava vakavasti se että ihmiset pääsevät ajoissa hoitoon jolloin sitten kustannukset loppupäässä myöskin vähenevät sitä kautta hoitotakuun osana on ehdottomasti hoidettava myöskin mielenterveysasiat

rahaa koulutukseen sitä kautta en uskalla vielä ottaa kantaa kuinka paljon se on mutta tässä palvelulinjassa niin kuin totesin yksistään mielenterveysstrategian tekemiseen on varattu käytännössä kolmelle hallituskauden seuraavalle vuodelle noin miljoonaa euroa rahaa ja sen jälkeen kahdeksantoista miljoonaa pysyviin pohjiin sen lisäksi on käytettävissä sote keskuksien rahoitus joka on merkittävä kokonaisuus yksistään jo satakuusikymmentä miljoonaa plus sitten kaikki muut kehittämispalikat jotka tässä on kyllä siitä kokonaisuudesta on pakko löytyä rahaa myöskin mielenterveyden asioiden hoitamiseen myös sote keskustoimintalinjassa

on käyty vakavaa keskustelua ja olen ymmärtänyt myös kokoomuksen viestin mistä edustaja ikonen puhui eli katsotaan laajasti tätä vanhustenhuoltoa eduskunta vain ennen kesää kyllä välitti minulle täällä aika vahvan viestin siitä että tämä mitoitusasia pitää hoitaa ensin sillä on kiire sitä kautta tämä toinen paketti tulee jouluun mennessä käytyä asiantuntijoiden arvioitavana ja sitten keväällä päästään säätämään näistä lopuista minusta se on kuitenkin tähän kriisin laajuuteen nähden hyvä aikataulu että nopeasti tehdään mutta tämä toinen puoli jää nyt sitten odottamaan vielä sitä kevättä arvoisa puhemies aivan lopuksi totean tästä vanhuspalveluiden kokonaisuudesta että aivan oikein nolla pilkku seitsemän mitoitus pystytään säätämään varsin nopeasti se on niin kuin asiantuntijoiden arvioissa on sanottu se tulee sieltä he ovat esittäneet omana arvionaan että se voitaisiin säätää laiksi heti ja näin ollen se nolla pilkku seitsemän mitoitus tulee hoitoisuus ja tukipalveluiden erottaminen välittömästä työstä kuitenkin johtaneet näiden asiantuntijoiden raportissa siihen että vaikka nolla pilkku seitsemän mitoitus tulee heti ja siihen jo useat kaksikymmentäkaksi prosenttia nykyisistä yksiköistä pystyvät kaikki eivät vielä pysty ja siihen annetaan hiukan aikaa näin esittävät nimenomaan asiantuntijat koska tämä hoitoisuus

vaihdetaan hallinnonalaa tässä kohtaa oikeusministeri

arvoisa puhemies värderade talman oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhdeksänsataaviisikymmentäneljä miljoonaa euroa kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon hallinnonalan määrärahataso on neljätoista miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna laillisuusperiaate ja oikeusvaltio ovat meidän suomalaisen yhteiskuntamme peruspilareita on äärimmäisen tärkeää että kansalaiset pystyvät luottamaan sekä lainsäädäntö että oikeusprosesseihin luotettavan järjestelmän ylläpitäminen vaatii resursseja tämä budjettiesitys vahvistaa suomea näiden periaatteiden pohjalta budjettiesityksen keskeisenä tavoitteena on ehkäistä rikollisuutta ja rikosten uusimista sekä huolehtia rikosvastuun toteutumisesta hallitusohjelman mukaisesti rikosvastuun toteutumiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyn lainvoimaiseen tuomioon saakka

miljoonan euron vuotuista lisämäärärahaa kolmelle seuraavalle vuodelle tavoitteena on erityisesti vähentää uusintarikollisuutta väkivalta ja seksuaalirikoksista tuomittujen sekä nuorten rikoksentekijöiden auttamiseen panostetaan jotta he eivät uusisi rikostaan kuten tiedätte tulemme siis lisäämään poliisien määrää ja tämä hyvä asia on sellainen että siitä seuraa myös se että me lisäämme koko rikosketjun osalta syyttäjälaitokselle oikeusavulle ja rikosseuraamuslaitokselle yhteensä viisi pilkku kaksi miljoonaa euroa oikeudenkäynneissä keskitetään näytön vastaanottamista käräjäoikeuksiin joissa todistelu videoidaan mahdollista muutoksenhakukäsittelyä varten tämä on myös tärkeä uudistus sekä todistajien että asianomaisten näkökulmasta olen todella tyytyväinen että tämä asia saadaan nyt vihdoin eteenpäin hankkeen valmistelu alkaa ensi vuonna ja tavoitteena on ottaa uusi toimintatapa käyttöön vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi perustamiskustannuksiin esitetään kaksi miljoonaa euroa ensi vuodelle ja kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa sitä seuraavalle vuodelle

ennalta ehkäisevällä talousneuvonnalla pyritään ehkäisemään ylivelkaantumista ja vähentämään siihen liittyviä ongelmia tavoitteena on edistää eri viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä siten että kansalainen saa nykyistä kattavammin ohjausta ja yksilöllistä apua oman taloutensa hoitamiseen sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen ja yhteistyön turvaamiseen oikeusapu ja ja edunvalvontapiireille kohdistetaan yhden miljoonan euron lisämääräraha joka hallituskauden seuraavina vuosina kasvaisi vuodessa ulosotossa harmaan talouden torjunnan yhden pilkku kolmen miljoonan euron lisärahoitusta ehdotetaan jatkettavaksi vuodesta kaksituhattakaksikymmentä lukien lisämäärärahalla on muun muassa laajennettu erikoisperinnän toiminta valtakunnalliseksi tuomioistuinvirasto käynnistää toimintansa ensi vuonna virasto vastaa tuomioistuinten toimintaedellytyksistä ja keskushallintotehtävistä virastomenoihin esitetään yhden pilkku seitsemän miljoonan euron lisärahoitusta vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toimiston perustamista valmistellaan siihen varataan satakahdeksankymmentätuhatta euroa tämä on myös erittäin tervetullut

arvoisa puhemies on korkea aika että teemme kaikkemme että naisiin kohdistuva väkivalta saataisiin kitkettyä suomessa ja myös tähän tarkoitukseen varataan tässä budjetissa rahaa kiitos
kiitos ja nyt ne edustajat jotka haluavat esittää ministerille tarkentavia kysymyksiä nouskaa seisomaan ja painakaa viides painiketta lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja

haluan ensiksi kiittää ministeriä siitä että että nyt tulee resursseja koko tähän ketjuun meillä on esitutkinta huomioitu syyttäjät ja tuomioistuimet ja vankeinhoito koska tämä on kokonaisuus ja se ei saa yhdessäkään kohdassa tukehtua ja olen näistä asioista puhunut täällä useita kertoja ja kiitos siitä mutta asia johon haluan kiinnittää ministerin huomiota on se että käsittelimme lakivaliokunnassa hallituksen vuosikertomusta kaksituhattakahdeksantoista ja näitä eduskunnan antamia lausuntoja lakivaliokunnasta jätimme sinne edelleen lausumia jotka eduskunta on nimenomaan hyväksynyt muun muassa vakuutusoikeustuomareiden asiantuntijajäsenten nimittämisestä samoin vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnista ja harmikseni huomasin että tämän asian käsittelyn yhteydessä oikeusministeriön kuulemisessa tuli esille että siellä ei ole tällä hetkellä ehkä resursseja hoitaa näitä lausumia onko näin että näillä lausumilla ei ole merkitystä ministeri aiotteko toteuttaa näitä myös eduskunnan antamia lausumia

arvoisa puhemies budjettiesityksessä ehdotetaan perustettavaksi itsenäinen ja riippumaton naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä tämä on tärkeä toimenpide ja vahva viesti siitä että hallituksella on nollatoleranssi naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan hallitus haluaa myös uudistaa kansalliskielistrategian joka turvaa kaikkien oikeuden saada palvelua kansalliskielillä ja parantaa kieli ilmapiiriä myös vanhusasiavaltuutetun tehtävän ja toimiston perustamista valmistellaan valtuutettu edistää vanhusten asioita välittää tietoja ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen

arvoisa puhemies hyvä ministeri syyttäjälaitokselle tuomioistuimelle oikeusavulle ja rikosseuraamuslaitokselle kohdistetaan talousarvioehdotuksessa yhteensä viiden pilkku

euron vuotuinen lisämääräraha mikä on positiivinen asia pelkään kuitenkin että tämä loppuketjun lisäresursointi on mitoitettu nyt vain kompensoimaan poliisien määrän kasvusta johtuvaa lisätyötä eikä purkamaan jo olemassa olevia jonoja joita esimerkiksi syyttäjien pöydät ovat väärällään tuosta lisämäärärahasta kaksi miljoonaa on kohdennettu syyttäjälaitokselle ja kysynkin onko ministeri valmis pitämään huolen etteivät varat valu tietojärjestelmien aipan kohonneisiin kuluihin tai toimitiloihin vaan nimenomaan henkilöstön lisäämiseen lisäksi haluan vielä kysyä ministeriltä onko hallitus sitoutunut huolehtimaan että aina kun poliisi saa lisärahoitusta rikostutkintaan vastaavat lisäykset tehdään myös oikeushallinnon resursseihin jottei uusia pullonkauloja pääse syntymään

arvoisa puhemies kiitos ministerille esityksestä on hienoa että määrärahatasoa korotetaan on myös erittäin hieno tavoite että ylivelkaantumista ja siihen liittyviä ongelmia vähennetään ja myös että talous ja velkaneuvonnan saatavuutta parannetaan hallitusohjelmassa oli myös kirjaus siitä että ulosoton suojaosaa korotettaisiin vähintään takuueläkkeen tasolle ja haluaisinkin kysyä ministeriltä

puhemies suomi on oikeusvaltio jonka ytimessä on jokaisen ihmisen perus ja ihmisoikeuksien toteutuminen ja sen puolustaminen on ihan jokaisen suomalaisenkin etu edellisellä kaudella tehdyt kiristykset turvapaikkajärjestelmäämme porasivat siihen anteeksiantamattomia reikiä niitä nyt paikkaamme jotta tätä maata voidaan kutsua oikeusvaltioksi myös jatkossa tutkimustenkin mukaan nämä kiristykset vaaransivat oikeusturvan ja aiheuttivat lisäkustannuksia kun prosessit pitkittyivät pystyttävä palauttamaan luottamus turvapaikkajärjestelmään oikeusvaltiossa ei saa olla pienintäkään epäilystä siitä etteikö turvapaikanhakijan saama päätös olisi oikeudenmukainen ja perusteltu oikeusapuun liittyvät puutteet on korjattava pikaisesti ja työ sen luottamuksen palauttamiseksi alkaa tässä talousarviossa siitä kiitos oikeusvaltion murentaminen vahingoittaa viime kädessä ihan meitä kaikkia ja siltä tieltä on hyvin vaikea palata sen takia olen todella iloinen että tämä hallitus ottaa oikeusvaltioperiaatteen puolustamisen hyvin vakavasti haluan muistuttaa lopuksi vielä tässä salissa siitä että perustuslain mukaan ketään ei voida palauttaa hengenvaaraan tai sellaiseen maahan missä henkilöä uhkaa vaino kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu

arvoisa puhemies näin alkuun täytyy sanoa edustaja hyrkölle että kyllä se nyt vain on niin että kun seitsemänkymmentä prosenttia niistä jotka tänne tulevat turvapaikanhakijoina ei saa myönteistä päätöstä niin silloin tavallaan niin kuin joitakin muita huijataan meitä suomalaisia huijataan jos ruotsista tullaan niin silloin ei ole itse asiassa mitään tarvetta turvapaikalle mutta sitten itse tähän muuhun kokonaisuuteen tahdon kiittää ministeri henrikssonia ja täytyy sanoa että täällä tämä talous ja velkaneuvonnan saatavuuden parantaminen on aivan äärimmäisen tärkeä asia sitten samaan aikaan täytyy sanoa että nuo ulosottolaitoksen tuotot ainakin minun minun silmääni vieläkin näyttävät ehkä liian korkeilta koska kuitenkin ajatellaan että nämä tulevat oikeasti niistä niitten ihmisten kukkaroista jotka

pystytään katsomaan edustaja huttunen esitti erinomaisen kysymyksen tästä suojaosan korottamisesta ja haluaisin painottaa sitä että tähän kysymykseen ehdottomasti vastaus milloin tämä tullaan tekemään kiitos

arvoisa herra puhemies tässä oikeusministeriön hallinnonalalla on erittäin hyviä toimenpiteitä jos mietitään sitä että me saimme tuonne sisäministeriön hallinnonalalle poliiseja lisää jotta rikostoiminta ja muu tämmöinen rikoksenselvittelyasia etenee hyvin niin on hyvä päätös sillä tavalla hallitukselta että myös saa lisää resursseja jotta me pystymme viemään asioita eteenpäin eivätkä ne ruuhkaudu ja jää vanhoiksi asioiksi pöytälaatikoihin sitten toinen asia on erittäin hyvä tämä ulosoton rakenneuudistus että se yhdistetään yhdeksi virastoksi ja ennen kaikkea se että siellä satsataan harmaan talouden torjuntaan ja siihen että veronkiertoa tulee vähemmän me tarvitsemme täällä verorahoja joka tapauksessa entistä enemmän ja meillä on erittäin paljon tapauksia missä harmaaseen talouteen menetetään verotuloja ja siksi tämä on erittäin tärkeä

arvoisa puhemies täällä on positiivisia asioita oikeusministeriön pääluokassa jatkaisin tähän ylivelkaantumiseen liittyen senkaltaista hanketta kysyen että kun nämä lakimääräiset viivästyskorot ovat nykyisin jo pitkään vallinneen korkotason kannalta liian kovia ja ja siihen liittyvät tietysti myös etusijajärjestyksen ongelmat että pitkään velallisena oleva joutuu lyhentämään pääosin korkoja ja kun ne ovat vielä sitten liian suuria niin ei koskaan pääse tavallaan siitä varsinaisesta velasta eroon aika tehdä tämmöinen kokonaistarkastelu näistä korkotasoista se ei koske pelkästään ulosottoa ja viivästyskorkoja vaan laajemminkin esimerkiksi verotuksen puolella olevia korkotasoja liittyen vähennyksiin ja muihin joita koskevat säännökset on on tehty toisenlaisen korkomaailman aikaan

arvoisa puhemies kiitoksia oikein paljon täytyy oikeastaan ministerille toivottaa voimia koska hallitusohjelma on aika kunnianhimoinen ja myöskin budjetti siltä osin mitä tavoitteita on asetettu kaikki eivät tietysti hetkessä toteudu vaan se vie aikaa paljon on selvitettävää ja työstettävää mutta olemme tietysti mukana siinä työssä erityisen hienoa liittyen jo sisäministeriöön jota käsiteltiin on poliisien lisämäärä mutta kuten lakivaliokunnan puheenjohtaja totesi aikaisemmin koko prosessista on kyse ja siitä miten se vaikuttaa myös täällä oikeusministeriön hallinnonalalla

täällä on puhuttu ulosotosta ja muusta ja jatkaisin vielä kysymyksiä tästä onko ajatuksia edelleen pikavippeihin edellisen oikeusministerin aikaanhan pikavippilainsäädäntöön puututtiin mutta siellä on edelleen ongelmia joihin pitäisi puuttua
arvoisa

nimeltään viha vallassa vihapuheen vaikutukset yhteiskunnalliseen päätöksentekoon tutkimuksessa käytiin läpi monenlaisia negatiivisiksi koettuja ilmaisuja ja niiden ilmenemistä sosiaalisessa mediassa uskottavuutta syö se että nämä ilmaisut eivät useimpien järkevien ihmisten mielestä ole mitään vihapuhetta siellä ilmenevät tavalliset suomalaiset kirosanat ja sitten sellaisia ilmaisuja kuin vaikka kyylä tai lurppa tai bönde tai soijapoika tai hyysäri sen sijaan siellä ei vihapuheeksi määritellä vaikkapa ilmaisuja natsi rasisti fasisti juntti tai setämies nämä esimerkit ovat varsin hämmentäviä oletteko ministeri vakavissanne että tämän perusteella aiotaan käyttää yhteiskunnan väkivaltamonopolia ja että näitä ilmaisuja todella vaiennettaisiin

pitkällisen harkinnan ja selontekomenettelyjenkin jälkeen mistä saatiin lisää tietoa ja näkemystä saimme

helppo urakka piti muuttaa perustuslakia turvallisuus ja yksityisyydensuoja olivat ne tavallaan vaakakupissa olevat asiat asia tuli hoidettua ja nähdäkseni nyt tämän lainsäädännön seuranta toimeenpano ja resurssien ohjaaminen oikeille tahoille kuuluvat sekä

että oikeusministerille jos nyt lähinnä oikeusministerin roolissa tarkastelette asiaa ja uutta lainsäädäntöä miten näette kuinka hyvin se on lähtenyt liikkeelle miten itse suhtaudutte ja näette perus ja ihmisoikeuksien turvaamisen onko teillä toimivat yhteydet

arvoisa puhemies on hyvä että tässä tilanteessa nostettiin esiin naisiin kohdistuva väkivalta ja muu sukupuolittunut väkivalta ensimmäinen kysymykseni on miten kansallinen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisohjelma edistyy millainen on tilanne esimerkiksi turvakotien ja muiden palveluiden saralla saadaanhan varmasti varmistettua että matalan kynnyksen puhelinpalveluilla ja muilla uhreja lähellä työtä tekevillä tahoilla on riittävät resurssit siihen heidän tärkeään työhönsä

miten näihin ongelmiin saadaan puututtua toisaalta miten saadaan puututtua sukupuolittuneeseen ja voimakkaasti etenkin naisiin ja vähemmistöihin kohdistuvaan maalittamiseen ja muuhun vihapuheeseen verkossa joka vaarantaa jo tiettyjen sukupuolten ja vähemmistötaustasta ponnistavien mahdollisuuksia toimia julkisissa rooleissa

arvoisa puhemies edustajat huttunen tynkkynen nostivat esille tärkeän asian tämän että budjetti pyrkii vähentämään ylivelkaantumista ja siihen liittyviä ongelmia olen kansalaisilta saadun palautteen myötä kohdannut ylivelkaantuneiden ja esimerkiksi maksuhäiriömerkinnän saaneiden kohdalla ongelman joka asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan kyse on sosiaalisesta luototuksesta joka

tarjoaa noin kolmekymmentä kuntaa ja yli puolet suomen väestöstä on tämän

talman haluan kiittää kaikkia hallituspuolueita siitä että nimenomaan maksuhäiriömerkintöjen kestoajan lyhentäminen nyt mainitaan hallitusohjelmassa ja viime kaudella tehtiin yhteinen lakialoite yli puoluerajojen taisi

että tällä asialla on laaja tuki eduskunnassa noin neljälläsadallatuhannella ihmisellä on maksuhäiriömerkintä ja se että nämä merkinnät voivat jäädä roikkumaan jopa kaksi viiva neljä vuotta siinäkin tilanteessa että se maksu on hoidettu niin se ei mahdu minun oikeustajuuni

toivoisin että ministeri ehkä voisi kommentoida miten tämä asia etenee aivan mahtavaa että se vihdoinkin on hallitusohjelmassa elikkä tähän ollaan puuttumassa

puhemies vanhustenhoidon tilanne on ollut pitkään huono ja siksi hallitusohjelmaan nyt kirjattiinkin tämä vanhusasiavaltuutetun viran perustaminen ja nyt oikeusministeriön pääluokassa on varattu muistaakseni satatuhatta euroa vanhusasiavaltuutetun ja toimiston perustamiseen tämä on todella hyvä ja ison kiitoksen arvoinen asia voisiko ministeri kertoa miten asia nyt etenee ja milloin meillä on vanhusasiavaltuutettu toinen asia josta olen todella huolissani on tällä hetkellä eläkeläisten maksuhäiriömerkintöjen kasvu yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden kohdalla tällä hetkellä näitä maksuhäiriömerkintöjä on jo lähes ja se on koko ajan kasvava määrä se on lisäksi edellisvuodesta yhdeksällä prosentilla kasvanut eli tämä on sellainen asia johon pitäisi puuttua mitä ministeri ajattelee tästä

puhemies monet turvapaikanhakijat käyvät läpi kielteisistä päätöksistä uusintahakemus ja valituskierrettä

kestää useita vuosia lain mukaan uusintahakemuksia voi tehdä käytännössä rajoittamattoman määrän uuden turvapaikkahakemuksen voi jättää jos on uusi peruste turvapaikalle veronmaksajien rahojen rahojen säästämiseksi turvapaikanhakijoiden uusintahakemus ja valituskierre on kuitenkin katkaistava turvapaikanhakijan pitäisi kertoa viranomaisille jo hakiessaan ensimmäistä kertaa turvapaikkaa kaikki syyt joiden perusteella hän on turvapaikkaa hakemassa kielteisen päätöksen jälkeen ilmeneviin uusiin syihin ei pitäisi saada enää vedota arvoisa puhemies kysyisinkin ministeriltä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä tämän loputtoman uusintahakemus ja valituskierteen katkaisemiseksi ja voisitteko kenties ottaa kopin tästä edellä esittämästäni esityksestä

arvoisa herra puhemies joku syytti että heinonen ei koskaan anna hyvää palautetta ja moittii vain ei kyllä minä annan hyvää palautetta silloin kun siihen on aihetta ja ministeri henriksson teidän kohdalla on kiitos siitä että talous ja velkaneuvontaa vahvistetaan se on tärkeä ja hyvä asia kuten myös se että vanhusasiainvaltuutetun

kysyisin ministeriltä annatteko myös tälle valtuutetulle vastaavaa toimivaltaa vai jääkö hän enempi tällaiseksi asioiden esille nostajaksi arvoisa ministeri annan kiitosta edelleen annan kiitosta siitä että hämeenlinnan naisvankila otetaan käyttöön ensi vuonna hämeenlinnan satapaikkaisen naisvankilan myötä suomen vankiloissa ei enää ole paljusellejä eli sellejä ilman wctä se on hieno asia ja tähän yhtenä kysymyksenä millä tavalla olette ajatellut puuttua siihen että yhä useammat vanginvartijat

arvoisa puhemies olisin kysynyt ministeri henrikssonilta sitä saavutammeko me tällä vaalikaudella istanbulin sopimuksen vaatimat turvakotipaikat nythän sinne tulee lisäystä mikä on hieno asia sitten olisin kysynyt näistä tuomioistuinmaksuista mitä viime vaalikaudella nostettiin että onko tehty tutkimusta miten ne ovat vaikuttaneet oikeusturvakäsitykseen ja sitten olisin totta kai vielä tästä ulosoton suojaosuudesta mikä nousi ansiokkaasti useammankin edustajan puheenvuorossa esille kun tiedämme että ulosoton suojaosuus on todella matala ja se ei kannusta työntekoon että voidaanko tätä ulosoton suojaosuutta nostaa mikä olisi minun mielestäni erittäin tärkeä asia hyvä että velkaneuvontaa parannetaan sitten vielä tämä iso huoli siitä että yli neljäsataatuhatta sote asiakasmaksua oli kaksituhattakahdeksantoista ulosotossa se on todella iso määrä elikkä yksityisten perintätoimistojen

viimeiseksi

minun on nyt ihan pakko ottaa kantaa tuohon viime kauteen kun täällä todettiin että hallitus porasi reikiä turvapaikkajärjestelmään ja ja ulkomaalaislakiin me halusimme yhdenmukaistaa eu jäsenmaiden tasolle meidän turvapaikkapolitiikkaa ja ja vähentää vetovoimatekijöitä ja valitettavasti te viette nyt sen takaisin toiseen suuntaan tämä maksukyvyttömyysasia on sellainen asia paljon palautetta ja tiedän ihmisiä jotka haluaisivat pois velkavankeudesta mutta eivät pääse eivät pääse velkajärjestelyyn ja kysynkin onko tässä yhteydessä tarkoitus myös käydä läpi laki velkajärjestelystä koska esimerkiksi sen lain kautta olisi mahdollisuus saada tuomioistuimen harkintaan erilaisia tapauksia ilman että esimerkiksi vapautamme henkilöitä kovin helposti siitä että he ovat rikosvahinkovastuussa tai erittäin kevytmielisesti velkaantuneita

arvoisa puhemies kiitos oikein paljon erittäin hyvistä kysymyksistä ja kommenteista lakivaliokunnan puheenjohtajalle leena merelle totta kai se on niin että nämä lausumat jotka valiokunta tekee ovat tärkeitä ja ne otetaan huomioon meillä on toki myös resurssipulaa ei ole koskaan riittävästi lakimiehiä ei myöskään oikeusministeriössä ja tällä hetkellä kun suomi toimii eu puheenjohtajamaana ne resurssit ovat todella tiukalla mutta kyllä näitä huomioidaan sitä mukaa

edustaja keto huovinen voit olla ihan rauhallisin mielin se on sataprosenttisesti varmaa että nämä syyttäjille tulevat resurssit tulevat juuri syyttäjälaitokselle ja syyttäjille koska me teemme nyt niin että mitä tulee tietotekniikkaan ja ohjelmien uudistamiseen niin sille meillä on on rahaa muualla tai se raha on varattu aikaisemmin ja sen takia on tärkeätä että että juuri syyttäjät saavat nyt lisää resursseja jotta pystyvät myös jonoja purkamaan se on äärimmäisen äärimmäisen tärkeätä ja se ei mene nyt rakennuksiin ja seiniin ulosoton suojaosuus ja ja kaikki mitä tulee ylivelkaantumiseen tässä on tullut paljon ja hyviä kysymyksiä ja ja kommentteja totean ensinnäkin sen että maksuhäiriöisten määrä suomessa on korkea ja se on valitettavasti myös lievässä kasvussa nämä maksuhäiriömerkinnäthän ovat niin sanottuja negatiivisia luottotietoja joiden tarkistaminen voi nousta esiin hyvin erilaisissa yhteyksissä tällä hetkellä näitä säilytetään niin kuin edustaja strand tässä myös nosti esille yleensä kaksi neljä vuotta nyt hallitusohjelmassa on sovittu että maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikaa lyhennetään samalla kun positiivisia luottotietoja koskeva rekisteri otetaan käyttöön tämän hallituskauden aikana ja ja tähän tullaan tullaan myös nyt sitten panostamaan mitä tulee ulosoton suojaosuuteen niin sekin on asia joka kuulostaa hirveän helpolta mutta se on vähän samanlainen problematiikka kuin mitä meillä on sosiaaliavuissa että kun halutaan tehdä työn tekeminen kannattavaksi niin aina jossain tulee se se eteen että missä kohti mennään ojasta allikkoon ja sen takia tämä vaatii nyt vähän enemmänkin aikaa mutta oikeusministeriössä selvitetään nyt niin pikaisesti kuin suinkin on mahdollista ulosoton suojaosuuden korottamista ja myös vaihtoehtoisia keinoja elikkä katsotaan se kokonaisuus niin että pienituloisten ulosottovelallisten käytettäväksi jäävä rahamäärä kasvaisi se on tässä nyt se päätavoite tehdään tämä selvitys ja sitten sen jälkeen päätetään jatkotoimista mitä tulee turvapaikanhakijoiden oikeusapuun niin sekin lainsäädäntö on valmisteluvaiheessa tässä kohti on kolme minuuttia kulunut palaan mielelläni tässä on monta monta hyvää kysymystä mihin pitää vielä vastata

ministeri kiitos vastauksesta talousarvioesityksessä esitetään rikollisuuden ehkäisyn tehostamiseen kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa mikä on todella hyvä tavoite mutta tästä esityksestä ei tarkemmin ilmene mihin nämä rahat kohdennetaan ja miten tämä raha on tarkoitus jakaa onko kysymys tämmöisistä kokeiluluontoisista hankkeista ja jos on onko jonkinlaiset seurantamittarit laadittu rikosten ennaltaehkäiseminen on taloudellisesti ja inhimillisesti viisasta mutta toisaalta myöskin rangaistuksilla on oma funktionsa rikosoikeusjärjestelmässä viime vaalikaudella aloitettiin kriminaalipolitiikan kiristäminen ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistus onko hallitus valmis jatkamaan kriminaalipolitiikan linjan kiristämistä laajemminkin henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten osalta eivätkä nämä kiristykset tule koskemaan ainoastaan seksuaalirikoksia ja onko hallitus varannut määrärahalisäyksiä rangaistusten kiristämiseen

herra puhemies hallitus lupaili laittomasti maassa olevien saamista seurantaan nilkkapannoin nyt kuitenkin näyttää tämän talousarvion valossa että mitään tuollaista nilkkapantaseurantaa laittomasti maassa oleville ei ole tulossa ainakaan ensi vuonna varsinkin keskusta tätä lupaili mikä on oikeusministeriön kanta ja näkemys

arvoisa herra puhemies tässä puhuttiin juuri pikavipeistä eduskunnassa on käsitelty useampana kautena kautena pikavippiä ja ylivelkaantumista viime kaudella talousvaliokunnan mietinnön pohjalta laskettiin muun muassa tätä korkoa kahteenkymmeneen prosenttiin on hyvä huomata että nämä mietinnön osa alueet kuten talouskoulutuksen ja myös talousneuvonnan osiot ovat hyvin mukana tässä hallitusohjelmassa hieno asia on myös tämä että lisää tulee resursseja ja päätöksentekoon mutta haluaisin kysyä tässä

kuinka pitkä on tällä hetkellä hallintotuomioistuimessa valitusten läpimenoaika meillä on aika paljon suomessa näitä investointeja miljardiluokan investointeja jotka ovat määrätyistä valituksista johtuenkin jumissa voidaanko muun muassa näitä nopeuttaa vielä sitten näistä kiinteistöistä paljonko esimerkiksi risen alueen alueen nykyisten kustannusten kasvussa on kiinteistökustannuksia esimerkkinä voi ottaa senaatti kiinteistöjen lämmitysjärjestelyt ne eivät ole kaikista

puhemies olisin vielä palannut näihin ulosottokysymyksiin ja ja tiedustellut ministeriltä sitä että kun tietyt etuudethan ovat kokonaan suojattuja ulosotolta niin kuin esimerkiksi työmarkkinatuki mutta kun näistä etuuksista maksaa veroa ja jos maksaa sitä liikaa ja saa veronpalautusta niin se veronpalautus viedään ulosotto vie sen tähän ei myöskään sovelleta tätä normaalia suojaosaa silloin ainakin minun tämä sotii että jos joku etuus on ulosotolta suojattu ja maksat siitä veroa liikaa ja se palautetaan niin vouti vie voisiko tähän näissä uudistuksissa mahdollisesti saada korjausta

puhemies hallitusohjelmaan on kirjattuna äitiys ja isyyslain yhdistäminen vanhemmuuslaiksi kysyisin missä vaiheessa tämä lakiuudistus tällä hetkellä on ja miten siinä huomioidaan kattavasti erilaiset perherakenteet ja moninaiset vanhemmuuden muodot hallitus on luvannut myös parantaa vuoroasuvien lasten asemaa

arvoisa herra puhemies oikeusministeriön raportti vuodelta kaksituhattakahdeksantoista kiinnitti huomiota lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja siihen että tutkinnassa aikaa kului rikosilmoituksen jättämisestä tuomioon keskimäärin kaksikymmentäkolme kuukautta

tämän viivästymisen todettiin vaikeuttavan tutkintaa näyttö hankaloituu ja myös tuomion saaminen vaikeutuu kysyisin teiltä hyvä ministeri onko mitään tehtävissä sille että kun juuri näitä järkyttäviä rikoksia tutkitaan niin ne etenisivät nopeasti ja myös tuomiot niistä tulisivat nopeasti monesti se lapsi ehtii kasvaa siinä käsittelyn aikana jo teiniksi ja liki aikuiseksi toinen kysymykseni liittyy rikosuhripäivystykseen riittääkö sinne resursseja ja kolmas kysymys liittyy vanhusasiamieheen hienoa että sellaisen saamme kysyisin hänen toimivallastaan millainen tulee olemaan hänen toimenkuvansa se on erittäin tärkeä asia perussuomalaiset ovat tätä ajaneet vuosikausia täällä eduskunnassa

ministeri ei ehtinyt vastaamaan tähän rikosseuraamuslaitoksen toimintaan tuolla sivulla satakahdeksankymmentäkahdeksan on mainittu muutama vankila jotka jotka ovat nyt toteutumassa kysyn suoraan ministeriltä miksi siellä ei ole oulun ja vaalan vankilan rakentamisen aloittamista aikooko oikeusministeriö ja rikosseuraamuslaitos jatkaa sitä yli kymmenen vuoden määrätietoista työtä että pelsolle ja vaalaan ei koskaan rakennettaisi vankilaa siis aikooko se jatkaa samaa työtä kuin tähänkin asti toinen kysymys aikooko valtakunnanvouti vastoin hallitusohjelman kirjausta

arvoisa puhemies oikeusturvan kannalta kaksi aivan keskeistä asiaa ovat oikeudenkäyntikustannusten määrä ja toisaalta käsittelyajat tuomioistuimissa onko oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamiseksi toimenpiteitä käynnissä ja jos on minkälaisia milloin saadaan tähän muutosta käsittelyaikojen osalta täällä sivulla sataseitsemänkymmentäseitsemän on taulukko ja erityisesti kiinnittää huomiota vakuutusoikeus jossa juttumäärä ei ole kasvamassa mutta käsittelyaika on venymässä yhdeksästä kuukaudesta kymmeneen kuukauteen siellä on eläkeasioita ja perusturva asioita ja tämäntyyppisiä miksi näin ja miten yleensä tämä tämä talousarvio ensi vuonna käsittelyaikojen lyhentämiseen suhtautuu suhtautuu esimerkiksi hallinto oikeuksissa on kuntien ja yritysten asioita jotka pitäisi saada ripeästi vietyä läpi ja näin kehitettyä työllisyyttäkin arvoisa
arvoisa puhemies meillä on tällä hetkellä maassamme sellainenkin ongelma että esimerkiksi monilla keskituloisilla on vaikeuksia saada oikeusapua haluaisin kysyä ministeriltä nyt tulossa parannuksia siihen esimerkiksi oikeusavun tulorajoja korottamalla ja säätämällä riita asioiden oikeudenkäyntikuluihin avustajan palkkioiden osalta enimmäistaksoja ja tämän tyyppisiä korjauksia joilla tavallinen palkansaaja keskituloinenkin voisi tarvittaessa paremmin saada oikeusapua

arvoisa herra puhemies ulosoton suojaosuuden kasvattaminen vähätuloisille olisi ok meikäläistä sen ei pidä koskea minulla on on ihan riittävän hyvä palkka siihen vaikka ottaisi vähän enemmänkin pois mutta jos ei ulosottovelkoihin tule suojaosuutta niin onko mahdollista ottaa sellainen asia puheeksi että ne olisivat korottomia se ei kuitenkaan rasita valtion kukkaroa millään tavalla koska ulosoton korothan eivät mene valtiolle vaan velkojille ja näkisin tämän asian niin että voisi asia mennä niin että velkoja kun laittaa asian ulosottoon niin hän luopuu siinä kohtaa koroista itsehän velkoja saa päättää tekeekö hän näin sen asian vai ei

monellakin olisi se jonkunnäköinen päämäärä ja valoa tunnelin päässä eikä se valo tunnelin päässä olisi vastaan tuleva juna vaan se että olisi joskus mahdollista päästä oikeasti niistä veloista eroon eikä niin että ne koko ajan

arvoisa puhemies tämä ministerinkin kertoma todistelun kehittäminen ja tallentaminen on todella hyvä asia sekä prosessin luotettavuuden että todistajien ja uhrin kannalta näitten kertomusten toistaminen eri oikeusasteissa voi olla todella kuormittavaa etenkin rankoissa rikoksissa kuten seksuaalirikoksissa joissa uhrin asema voi muutenkin olla poikkeuksellisen raskas ja jopa sisältää kyseenalaistamista tämä uudistus on siis tervetullut haluan myös nostaa esille erityisvaltuutettujen toimintaedellytysten tärkeyden ja kiittää vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta tutkitusti erityisesti vanhuksissa ja vammaisissa ihmisissä on on henkilöitä jotka käyttävät paljon palveluita ovat jopa vuorokauden ympäri niistä riippuvaisia mutta tuntevat heikosti omia oikeuksiaan tästä näkökulmasta myös parannukset turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ovat oikeusvaltion näkökulmasta äärimmäisen tärkeitä

arvoisa puhemies ministeri henriksson vierailin lapin kansanedustajien kanssa ylitornion avovankilassa muutama viikko sitten ja heillä oli kova huoli siitä että ylitornion avovankilaa oltaisiin tämän hallituskauden lopulla lakkauttamassa tässä kun luen tätä talousarvioesitystä niin tässä mainitaan uusia avovankiloita hämeenlinnassa keravalla ja jyväskylässä nyt kun tämä hallitus on ministeri kulmunin johdolla julistautunut vahvaksi aluepolitiikan harjoittajaksi niin kysyn nytten millä tavalla te vastaatte tähän ylitorniolaisten huoleen vankilan sulkemisesta

arvoisa puhemies olen hieman häkeltynyt lakivaliokunnan puheenjohtajan tavasta hetki sitten esittää jopa oikeusvaltio eräänlaisena vetovoimatekijänä josta kenties voitaisiin sitten karsia toivon että myös ja ehkä erityisesti lakivaliokunnan jäsenet tutustuisivat näihin tutkimuksiin ja selvityksiin jotka kertovat aivan selvää viestiä siitä miten oikeusturvaa ja oikeusvarmuutta on heikennetty turvapaikkaprosessissa meidän yhteinen vastuumme täällä on pitää huolta oikeusvaltiosta jopa silloin kun se ei siihen omaan poliittiseen agendaan tuntuisi sopivan edellisellä hallituskaudella tehdyt leikkaukset esimerkiksi oikeusavusta ja tulkkauksesta ovat nimenomaan syitä siihen että turvapaikkaprosessit venyvät edustaja immosen kuvaamalla tavalla se on kallista mutta ennen kaikkea myöskin inhimillisesti aivan kohtuutonta ei kukaan halua joutua ikuiseen oikeuslimboon mutta heikennysten takia merkittävä määrä päätöksiä on myös palautunut oikeusistuimista tärkeää on myöskin varmistaa oikeusavun tulkkauksen oikeusvarmuuden lisäksi tarvittava henkinen ja psykososiaalinen tuki siinä oikeusprosessissa ja turvapaikkaprosessissa heti alusta saakka

meri arvoisa puhemies haluaisin huomauttaa että viime kaudella kun tehtiin näitä ulkomaalaislain ja oikeusapulain muutoksia ne kävivät perustuslakivaliokunnassa jossa näistä lakimuutoksista todettiin yksimielisellä perustuslakivaliokunnan lausunnolla oli myös teidän edustajanne mukana että ne eivät riko suomen perustuslakia millään tavoin elikkä tässä ei nyt ole kyllä kysymys mistään perustuslakikysymyksistä tämä vastauksena teille että kannattaa tutustua niihin ja vaikka minä olisin minkä valiokunnan puheenjohtaja niin minä saan puhua poliittisista asioista näin näin se on olisin kuitenkin ottanut semmoisen asian esille mistä täällä harvoin puhutaan ja kiitän siitä ja kysyn miten varat jaetaan kun tänne on tulossa edunvalvontaan myös rahoja mutta kun ne ovat yhteisen momentin alla niin kuinka paljon edunvalvontaan tulee lisää varoja vanhusten ja sairaiden taloudellinen hyväksikäyttö on on hyvin yleistä ja olen itse työskennellyt vuosia maistraatissa edunvalvonta asioiden parissa ja siellä ollaan aika helisemässä päämiesmäärien kanssa nimenomaan niin miten tämä raha jakautuu

puhemies haluaisin ensinnäkin edustaja hyrkölle todeta sen että kyllä turvapaikanhakijoiden oikeusturva on toteutunut suomessa tähän asti erittäin hyvin edustaja juvonen nosti tässä edellä esiin erittäin tärkeän asian eli nykyisinhän tilanne on tosiaan se että liian monien oikeusprosessien käsittely on suunnattoman hidasta ja oikeusprosessit laahaavat monia vuosia

arvoisa puhemies ongelma suomen turvapaikkajärjestelmässä on ollut nimenomaan toimeenpanon ja hallinnon puolella tähän ovat lukuisat asiantuntijat kiinnittäneet huomiota ei ole tainnut viime vuosina kukaan tulla esiin sen kanssa etteikö näitä ongelmia olisi

muita aivan järkyttäviä tilanteita joihin on todella edetty sen tuloksena että on siirrytty tähän könttäsummakorvaukseen aiemman hyvän järjestelmän sijaan näistä jo ennakkoon varoitettiin mutta toki vasta käytännössä nähtiin kuinka kamalalla tavalla voi käyttää hyväksi toisen ihmisen hätää näihin ongelmiin hallitus on nyt puuttumassa ja se on aivan oikein koska eihän se humalainen oikeusavustaja voi auttaa siinä ensimmäisessä puhuttelussa kertomaan niitä oikeasti merkittäviä syitä jotka pitää pystyä huomioimaan siinä turvapaikkapuhuttelussa se ei ole kenenkään etu että siinä ensimmäisessä puhuttelussa eivät olennaiset asiat tule selville se on se mikä pitkittää se on se mikä johtaa niihin uusintoihin valituksiin ja kierroksiin

arvoisa puhemies meillä suomessa tosiaan on on aika paljon erilaisia ongelmia on näistä maksuhäiriömerkinnöistä myöskin mainitsette täällä että tämä ekstremismi ja nimenomaan islamilainen on nousussa nyt minä pyytäisinkin että priorisoisitte tämän raskaan paketin oikealla tavalla arvoisa oikeusministeri älkää kuunnelko sitä mitä vihreät ovat sanoneet he ovat korostaneet puolestaan että tässä paketissa tämä vihapuheasia ja maalittaminen olisivat niitä mihin pitäisi puuttua mutta nämä vihapuhe ja maalittamisjutut voidaan jättää aivan sivuun vihapuhetta ei edes mainita koko suomen laissa vielä lopuksi sanon sen että on yksi oikeusprosessi mikä on äärimmäisen kummallinen yleensä syyte johtaa tuomioon joskus joskus taas se raukeaa mutta kiihottaminen kansanryhmää vastaan johtaa tuomioon tässä on nyt jotain todella epäilyttävää pyytäisin että tähän voisitte puuttua ja tarkastella tätä prosessia

arvoisa puhemies jos aloittaisin sillä että totean että mitä tulee oikeusavun tulorajojen tarkistamiseen niin olen samaa mieltä kuin moni edustaja tässä salissa että meillä on tietty ongelma tällä hetkellä liian moni jättää asiansa viemättä oikeuteen kun pelkää oikeudenkäyntikuluja sen takia meillä on hallitusohjelmassa selvä tavoite selvitetään tulorajojen nostamista ja keskituloisten oikeusapua ja oikeusturvavakuutusten säätelyä tämän osalta käynnistämme nyt tutkimushankkeen myös ministeriössä tilanteen pitäisi olla sellainen että jokainen joka kokee että hänen pitää saada asiansa asiansa oikeuden käsittelyyn myös saisi sen ja uskaltaisi sinne mennä sitten näistä näistä muutamasta

henkilöresurssikysymyksestä tämä meidän vanhusasiamies tai nainen tullaan nyt seuraavana vuonna eli ensi vuonna valtuutettu oikein

se on joo edustaja kankaanniemi se on vanhusasiavaltuutettu ensi vuonna tehdään ne toimenpiteet joita tarvitaan jotta hän pääsee sitten vauhtiin seuraavana vuonna mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan niin tämä hallitus todella haluaa nyt panostaa siihen että saataisiin toimivampi järjestelmä me tehdään kattava naisiin kohdistuvan väkivallan toimintaohjelma se tehdään poikkihallinnollisesti siihen työhön tullaan

jota voidaan myös käytännössä toteuttaa näitä

tulee lisää edustaja hänninen nekin ovat stmn vastuulla sitten tässä on tullut paljon kysymyksiä vankilaverkostosta vankilaverkoston osalta hämeenlinnan naisvankila toteutetaan parhaillaan ensi vuonna otetaan käyttöön ja silloin myös niin kuin tässä on todettu päästään paljuselleistä eroon vaalan vankila kyllä se vaalan vankila tulee se on hanke joka nyt menee kyllä eteenpäin

joka kysyi tornion vankilasta hallitus pitää kiinni siitä että toimipaikat pysyvät siinä missä tänä päivänäkin on toimintaa elikkä tämmöistä vaaraa ei tällä hallituskaudella ole että joku näistä paikoista nyt suljettaisiin no sitten pikavippisääntely se on tietysti hyvä asia että nyt ollaan saatu korkokatto me seuraamme nyt tätä tilannetta ja tarvetta tehdä vielä jotain lisää tämä on asia jota jota pidämme vahvasti esillä mitä tulee kriminaalipolitiikkaan ja ylipäänsä tilanteeseen meidän tuomioistuimissa mikä koskee myös itse oikeudenkäyntejä olen edustaja juvosen kanssa samaa mieltä että aivan liian moni joutuu odottamaan liian pitkään ja varsinkin lasten osalta tämä on erittäin erittäin erittäin huono asia sen takia hallitus panostaa nyt siihen että saataisiin prosessit etenemään nopeammin ja sen takiahan tässä tulee myös lisäresursseja mutta tiedämme myös että että ei se ole niin helppoa että ykskaks me saisimme suuresti näitä käsittelyaikoja lyhenemään mutta totta kai tämä on tavoite ylipäänsä pitäisi myös pyrkiä videointi mukaan alioikeuskäsittelyssä elikkä se että taltioidaan se mitä todistaja asianomistaja on sanonut se helpottaa myös uhrin tilannetta se helpottaa myös lasten osalta sitä tilannetta ettei tarvitse enää sitten hovioikeuteen mennä kertomaan samaa asiaa se voi olla erittäin traumaattista

muutenkin tarkastelemaan nyt sitä ovatko meidän rangaistukset oikealla tasolla sitten se on toinen asia että ainoastaan rangaistuksia korottamalla ei päästä siihen että rikoksia voitaisiin niin hyvin ennalta ehkäistä että sitä ennalta ehkäisevää toimintaa ei tarvitsisi tehdä sen takia hallitus panostaa myös rikosten ennaltaehkäisyyn kaksi ja puoli miljoonaa euroa vuodessa nyt käydään juuri sitä keskustelua

ohjelma sille millä tavalla tämä tullaan toteuttamaan ja olette edustaja oikeassa siinä että tässä tarvitaan myös sitä vaikuttavuutta ja sitä hallitus myös hakee ihan lopuksi arvoisa puhemies tämä hallitus panostaa rikosten torjuntaan enemmän seksuaalirikoslainsäädäntö uudistetaan ja huolehdimme toimivasta rikosprosessista ja huolehdimme myös siitä että meillä on oikeusvaltio joka kestää ja johonka meidän kansalaiset voivat luottaa
kiitoksia nyt vaihdetaan hallinnonalaa ja ministeri paatero viisi minuuttia

arvoisa puhemies hyvät edustajat ensiksi yleisestä pääluokasta numero kaksikymmentäkahdeksan jossa siis tavoitteena on maailman paras julkinen hallinto jossa valtionhallinto toimii kaikkien hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti se tarkoittaa kansalaislähtöisyyttä ja luotettavuutta valtiovarainministeriö vastaa tässä valtioneuvoston osana julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja ja tuloksellisuudesta digitalisaatio on se mihin panostetaan julkisia palveluita ja asiakaslähtöisyyttä parantavasti digitalisoinnilla kehitetään myös monipaikkaisuutta ja joustavaa työskentelyä joilla on merkitystä tietysti ilmastonmuutoksen mutta myöskin tasa arvon toteutumisen kannalta kuntia tuetaan merkittävästi sillä kunnat tuottavat tärkeitä peruspalveluja ja peruspalveluiden valtionosuutta ja verokompensaatiota maksetaan vuonna kaksikymmentä kunnille yksi pilkku yksi miljardia enemmän kuin tämän vuoden taso josta siis tämä kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa jo tänä vuonna indeksikorotusten ja tason leikkausten aika siis loppuu ja kunnan peruspalveluiden taso nousee kaksituhattakaksikymmentä vuoden seitsemästä pilkku yhdestä miljardista seitsemään pilkku neljään miljardiin kehyskauden aikana sitten muutamia sanoja näistä erityisesti valtiovarainministeriön tuottavuusmääräraha on noin kolme miljoonaa euroa ja sitä käytetään erityisesti tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien tutkimusten selvitysten ja koulutusten hankkimiseen ja toteuttamiseen tällä ei vähennetä julkisen puolen henkilöstöä tämä ei ole siis henkilöstöleikkaus

turvataan laadukkaita ja saavutettavia digitaalisia palveluita ja ohjataan näitä niin että suomi on ykköskategoriassa tulevaisuudessakin julkisen hallinnon digitalisoinnissa niitä palveluita käyttävät sitten yksittäiset henkilöt tai yritykset yhdessä julkisen toiminnan kanssa turvallisuusviranomaisten osalta viestintäverkkoihin satsataan noin kahdeksan miljoonaa euroa johon kuuluvat tietenkin turvallisuusradioverkkoon perustuva viranomaisviestintäpalveluiden käyttö ylläpito ja uuden laajakaistaisen kehittäminen kuntien tukemiseen johon viittasinkin äsken peruspalveluiden valtionosuutta ja verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta pidetään tärkeänä ja sillä on mahdollisuus pitää peruspalveluita kaikkialla yllä näihin lisätään subjektiivisen varhaiskasvatuksen laajentaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen vaasan sairaalan laajentaminen laajan päivystyksen sairaalaksi perheiden elämäntilanteiden moninaisuuden muutokset kaikkiin näihin uusiin tehtäviin yhteensä euroa veroperustemuutokset kompensoidaan ja maksetaan jatkossa omalta momentilta joka näyttäytyy teille kaikille jotka olette aikaisemminkin tähän kirjaan tutustuneet nyt erilaiselta koska aikaisemmin ne ovat olleet yhdellä momentilla näitä korvauksia on kaksi pilkku kaksi miljardia euroa valtionosuus kunnille peruspalveluiden järjestämiseen nousee siis prosenttina kahteenkymmeneenviiteen pilkku neljäänkymmeneenkuuteen peruspalveluiden indeksikorotus joka on ollut siis jäädytyksellä nousee nyt kaksi pilkku neljä prosenttia elikkä lisäystä tulee satakuusikymmentäkuusi miljoonaa euroa kustannustenjaon tarkistus valtion ja kuntien välillä lisää peruspalveluiden valtionosuutta satakaksi miljoonaa euroa kiky sopimuksen elikkä lomarahaleikkauksen kaksinkertaisen verotuksen muutokset kompensoidaan siis jo tälle vuodelle elikkä se kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa euroa ja sitten tämä valtioneuvoston kanslian puoli elikkä osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot valtiohan on lähtökohtaisesti yhteiskunnallisesti ja liiketaloudellisesti vahva omistaja joka tekee pitkäjänteistä omistamista niin että meillä on tuottoja sekä vastaus yhteiskunnallisiin palveluihin budjettikirjaan on kirjattu että osinkotuloja ja osakkeiden myyntituloja arvioidaan olevan noin kaksi miljardia euroa ja näistä hallituksen tulevaisuusinvestointeihin varataan seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja tämä seitsemänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa on se summa joka lähtökohtaisesti joudutaan kattamaan omaisuuden myynnillä elikkä osinkotulot riittävät tähän muuhun osuuteen kiitoksia tässä lyhyesti

arvoisa puhemies kiitos ministeri paaterolle hyvästä esittelystä luulen että monia meitä tässä salissa kiinnostaa ja on puhututtanut kuntatalous nyt tämän syksyn alussa ja sen osalta on hienoa että ministeri pystyy täällä kertomaan hyvää viestiä myös tässä erittäin vaikeassa kuntatalouden tilanteessa nyt kuntien leikkauspolitiikka päättyy ja indeksikorotukset palautetaan ja tämän lisäksi hallitus on luvannut että nämä uudet tehtävät rahoitetaan se on tietysti tärkeä viesti kunnille kun ne suunnittelevat ensi vuoden taloutta ja varautuvat näihin tärkeisiin lähipalveluiden parannuksiin joita hallitus on luvannut toteuttaa kysyisinkin ministeri paaterolta minkälaista viestiä olet saanut kuntatalouden päättäjiltä sekä sitten kuntajohtajilta nyt tämän syksyn alussa

arvoisa puhemies julkisessa taloudessa on ehdottomasti otettava kunnat huomioon koska julkista taloutta ei saada tasapainoon ilman niitä tällä hetkellä me tiedämme että kunnat kyntävät hyvin syvällä ja kuntatalouden tilanne on historiallisen vaikea tällä hetkellä kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino on vakava ja kroonistumassa ja kuntien on on vaikea selvitä jo nykyisistä velvoitteistaan lisäksi verotusjärjestelmään liittyneet ongelmat ovat romahduttaneet kuntien kyvyn ennustaa verokertymiä ja kuntien kyky suunnitella taloutta pidemmällä aikavälillä on heikentynyt merkittävästi helsinki itse olla ainoa kunta jonka talouteen aurinko paistaa jos näin uskaltaa sanoa budjettiesitys ei kuitenkaan sisällä todellisia keinoja alijäämien umpeenkuromiselle niin että kustannuksia saataisiin aidosti hillittyä tai tulopohjaa vahvistettua päinvastoin velvoitteita ollaan lisäämässä ja niiden kompensoinnin arviot ovat tietysti hyvin olennaisia miten hallitus aikoo nyt esitetyn laastaroinnin ohella helpottaa kuntien tilannetta ja sitten ihan toiseen asiaan liittyen kysymys miten kaupunkipolitiikka talousarviossa

minkä hallinnonalan vain avaa tästä kirjasta niin joka kohtaa ensimmäisenä lauseena tulee vastaan väestön ikääntyminen ja ikäihmiset ja

ikääntyneisiin mutta liittyen myös verotukseen kysyisin nyt teiltä ministeri paatero suomalaiset maksavat veroja hyvin mielissään ja usein joutuvat asioimaan verotoimistossa täällä mainitaan että verotuksen palvelut ovat asiakaslähtöisiä nopeita ja edullisia mutta kyllähän siellä verotoimistossa hyvin pitkään saa odottaa jotta palvelua saa kuin myös puhelimitse ja nauhahan sanelee että jonotus on maksullista kysyisin teiltä millä tavalla verottajan palvelua voitaisiin sujuvoittaa ja nopeuttaa että ikäihmisetkin jaksaisivat siellä odottaa samalla lähetän terveisiä kuopioon viime kesänä siellä pariin otteeseen jonotin ja sujuvasti siellä palveltiin asiakkaita ja oltiin kärsivällisiä elikkä asiakaspalvelu siellä on hyvää mutta virkailijoita ei ole tarpeeksi miten tätä voidaan parantaa

arvoisa puhemies ensinnäkin lämpimät kiitokset ministerille näistä panostuksista kuntatalouden tervehdyttämiseksi ne ovat tuolla kuntakentällä varmasti

että suunta on muuttuva tulorekisteriongelmat ja verokorttiuudistuksen vaikeudet ovat todella paljon vaikuttaneet kuntien talouteen ja vaikka myönteistä viestiä nyt sinne kuntatalouteen on vietykin niin silti näiden ongelmien kanssa kunnat painiskelevat ja monella kunnalla talous sukeltaa voimakkaasti myös nämä homekiinteistöt erilaiset ongelmat rakentamisessa ja julkisissa rakennuksissa aiheuttavat ongelmia siellä kuntien taloudenpidossa ja kysyisinkin ministeriltä voitaisiinko pohtia kuntien sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen tai turhien sote kiinteistöjen osalta kirjanpidollisia alaskirjauksia tai jaksotusta tai vastaavaa jolla voitaisiin helpottaa tätä kuntien taloutta aiheutuu näistä näistä ongelmallisista rakennuksista arvoisa

arvoisa puhemies kuntien talous on todella tiukalla kun jääty miettimään mitä kaikkea siellä on tapahtunut niin kun katsotaan taaksepäin niin kyllä sieltä niitä ratkaisuja on tullut millä on tavallaan heikennetty kuntien taloutta minusta on hyvä että nyt palautetaan näitä rahoja ja saadaan kuntien taloutta tuettua erittäin iloinen olen tästä perheiden tukemisesta ja lastensuojeluun liittyvästä lisärahoituksesta siinä jäin miettimään joko on sitä toimintatapaa mitenkä näitä perheitä ja lapsia ruvetaan tukemaan minkälaisella järjestelmällä onko kysymys jostakin projektista tai jostain samantyyppisestä toimenpiteestä millä hoidetaan tämä asia kuntoon köyhät perheethän kärsivät tästä kuntien taloudesta kaikkein eniten

arvoisa puhemies kiitos ministerille selvityksestä varmasti kaikki me edustajat täällä ketkä olemme myös kuntapäättäjiä olemme jakamassa sitä tuskaa kun tehdään ensi

tulopohja on epäselvä ja ja suhdanteet näyttävät kunnille aika huonolta sen lisäksi on tietysti hallitusohjelmassa hyviä tavoitteita mitkä vaikuttavat kuntalaisten arkeen hallitushan on luvannut että uudet tehtävät kompensoidaan kunnille täysimääräisesti eivätkä ne mene kuntalaisten kukkarolta ministeri on ottanut esille myös tämmöisen käsitteen kuin kevytkunta käsittääkseni tällaista käsitettä ei kyllä hallitusohjelmaneuvotteluissa ollut esillä ja olisinkin halunnut kysyä mikä tämä kevytkunta on ja mistä tämä on tullut hämmentää kovasti siellä kunnissa tämmöinen ajattelumalli mikä on kevytkunta

arvoisa herra puhemies käsittelemme nyt itse asiassa talousarvion suurinta pääluokkaa ja yksittäisistä momenteista suurin on tämä kuntien tukeminen eli kun puhumme täällä talouspoliittisesta linjasta ja teemme isoa kuvaa niin tämä yhdeksän kokonaisuus on yksittäisistä momenteista kaikkein suurin tässä pari tuntia sitten kun käsittelimme sosiaali ja terveysministeriön pääluokkaa viittasin siihen että pelkästään sen pääluokan kautta ei pääse tarkastelemaan sosiaali ja

arvoisa puhemies kuntatalous on todella kriisissä lähes koko maassa tämä hallituksen budjettiesitys sisältää ihan hyvän muutoksen siinä että tämä veromenetysten kompensaatio ei enää ole valtionosuuksissa vaan irrallaan mutta se ei ole uutta rahaa kunnille vaan menetysten kompensaatio niin kuin nimikin sanoo kolmesataakaksitoista miljoonaa kiky sopimukseen liittyvät summat eivät myöskään ole puhdasta uutta koska esimerkiksi lomarahat maksetaan täytenä ensi vuonna kun tänä vuonna ne maksettiin leikattuina eli menot kasvavat ja niihin tulee valtionosuus ei paranna kuntataloutta reaalisesti sitten on tämä minkä te olette siirtäneet tälle vuodelle kaksisataakolmekymmentäseitsemän miljoonaa hyvä se mutta se on ensi vuodelta poissa eli ei sitä makseta silloin ja sillä korjataan se ettei tule kaksinkertaista laskua kunnille sitten kustannusten nousu satakuusikymmentäkuusi miljoonaa se on toteutuneen indeksin indeksin taikka inflaation aiheuttaman menetysten korvaus ei tämä paketti tuo kuntiin todellista uutta rahaa liikkumavaraa mutta kuntien tehtävät

puhemies joo kiitoksia tästä esityksestä minun mielestäni on erittäin hyvä että nyt on saatu näitä kompensaatioita vähän edes sen verran että että voidaan antaa rahaa mutta tämä on jo toissa kaudella tehty päätös että uudet tehtävät on luvattu kompensoida se ei ole tämän hallituksen tehtävä vaan kaksi edellistäkin hallitusta teki niin mikä on nyt täällä muistettava ettei ettei tule väärä käsitys digitalisaatiosta sanoisin olin itse kuntaministerinä ja arvostan sitä työtä mitä siellä todella tehdään suomen digitalisoimiseksi mutta sitä ehdottaisin että mitä jos opetus ja te innokkaana ja arvostettuna ministerinä lähtisitte pohtimaan sitä voitaisiinko esimerkiksi eläkeläisille järjestää ihan yhdessä koulutusta koska siellä se puute on ettei ole ihan kaikkia niitä digitaitoja sitten kysyisin teiltä mainitsitte vaasan sairaanhoitopiirin että se saa sen miljoonan nyt on meidän alueella hieman sellaista epätietoisuutta että onko kysymyksessä yleiset valtionosuudet meneekö se kaikille kunnille suomessa

arvoisa herra puhemies näistä valtionosuuksista haluan ministeriä kiittää siitä että nämä on luvattu turvata tämä on äärettömän tärkeä asia täällä eduskunnassa on hyvä muistaa että ylipäätään ne ihmisille tärkeät arjen asiat tehdään siellä kunnassa ja vaikka kuinka hyvin me täällä asioita mietimme ja teemme päätöksiä niin ne sitten lopulta yleensä toimeenpannaan siellä kunnassa olenkin huolissani siitä että vaikka täällä on puhuttu myös edellisellä kaudella kunnille tulevien tehtävien kompensoinnista niin ilmiselvästi meillä valtiovarainministeriössä ja toisaalta sitten kuntapuolella lasketaan hieman eri tavalla ne todelliset kustannukset mitkä kunnille aiheutuvat ja toivon että tähän laskentaan kiinnitetään erityisesti tarkkuutta jotta me täällä eduskunnassa ja myös kunnissa olemme samaa mieltä siitä paljonko uudet tehtävät kunnille maksavat

arvoisa puheenjohtaja kiitos ministerille hyvästä esittelystä kuten täällä on puheenvuoroissa jo tullut moneen kertaan esiin niin kuntatalous on suurissa haasteissa meillä on myös hyvin erilaisia kuntia haasteena se että väestö keskittyy ja ja on kasvukaupunkien haasteita ja sitten on myös vähenevien kuntaseutujen haasteita kysyisinkin vielä ministeriltä kuinka eri eri kuntien tarpeita huomioidaan huomioidaan sitten jatkossa kuulosti todella hyvältä että digitalisaatioon ja asiakaslähtöisyyteen panostetaan se on varmasti näitten palvelutuotantoprosessien kustannustehokkuuden kannalta ihan keskeistä haluaisin kuitenkin vielä kysyä kuinka tällaiset erityisryhmät joille nämä digitalisoituvat palvelut voivat olla haastavia käyttää sitten huomioidaan kunnilla on tietysti paljon viime vuosina mennyt resursseja esimerkiksi tämän maakuntauudistushankkeen valmisteluun kuinka nyt sitten kun uudelleen maakuntauudistusta tässä valmistellaan huomioidaan esimerkiksi se työ joka on jo aiemmin tehty vai aloitetaanko se puhtaalta pöydältä ja ylipäätään mikä on aikataulu tämän hankkeen

arvoisa puhemies täällä viitattiin digitalisaatioavustukseen vähän toisessa tarkoituksessa mutta puhuisin siitä siinä mielessä että täällä kuntien yhdistymisen tukemiseen ei juurikaan varoja ole kuitenkin on selvä tarve katsoa että mentäisiin pidemmälle siinä että suomen kuntarakenne tulisi elinvoimaiseksi viite juuri näiden digitalisaatioavustusten osalta on kannustamiseen ja kuntien yhteistyöhön mutta eikö olisi nyt aika mennä myös pidemmälle ja ja tehdä tämmöinen paras hankkeen tyyppinen hanke katsottaisiin minkälaisia kriteereitä elinvoimaiselle kunnalle on minkälaiset tehtävät vaativat minkäkinlaista väestöpohjaa ja hakea sitä kautta tämmöistä reippaampaa suuntaamista kohti kohti tervettä kuntarakennetta välttämättä ei tarvita pakkoa vaan juuri sitä että havahdutaan siihen että tämän sote uudistuksen sivuvaunussa pitää katsoa miten kuntalaisten välttämättömät muut palvelut tuotetaan

arvoisa herra puhemies kysyisin ministeri paaterolta oletteko te vihdoin se ministeri joka uskoo että valtionyhtiöt eivät noudata esimerkiksi muun muassa tilaajavastuulakia ja onko aikomusta tälle asialle tehdä jotakin veikkaan että olette kuitenkin kyseisestä ehkä huhusta kuullut ettei näin toimita mutta aikaisempien omistajaohjausministereitten

arvoisa herra puhemies täällä arvoisa rouva ministeri otti esille kuntien vaikean taloustilanteen ja ja se on tärkeää ja hienoa että olette asiaan kuitenkin nyt täällä opposition puolella herää kysymyksiä siitä mikä oikeastaan on hallituksen linja kun puhutaan kuntapolitiikasta nimittäin arvoisa ministeri olette ottanut kantaa kevytkuntien puolesta olette myös ottanut mediassa kantaa näiden vapaaehtoisten kuntaliitosten puolesta toivotan teille kaikkea menestystä ja harkintaa vaativaan työhönne mutta kysymyksiä herää tällä hetkellä aika paljon siitä koska aika pian tämän jälkeen anu vehviläinen keskustasta antoi täystyrmäyksen tälle ajattelulle nyt oikeastaan kysyisin mikä hallituksen linja ylipäänsä on näiden vapaaehtoisten liitosten osalta kerrotteko te sen linjan vai kertooko hallituksen linjan teidän edeltäjänne

kuntatalouden ahdinko on tosiasia jonka kaikki tässä salissa kuntapäättäjinä toimivat edustajat kyllä varsin hyvin tiedämme valtionosuuksien palautusten aikaistaminen varmasti helpottaa omalla tavallaan nyt tätä kuntien ahdinkoa mutta täällä silloin kun sote ministerit olivat paikalla huolestuneena totesin että tässä tilanteessa nyt kunnissa ollaan yt neuvotteluissa elikkä siellä ollaan nyt juuri tätä sote henkilöstöä irtisanomassa tilanteessa jossa kipeästi tarvitaan hoitajia ja meillä kotihoidossa on ihan kriisitilanteita joissakin kunnissa ja ja meillä on todellakin hyvin hyvin vaikeat ajat edessä siinä mielessä voisi sanoa että tämä rytmityksen muutos ei kuitenkaan sitä kuntatalouden varsinaista kriisiä sieltä poista elikkä siellä tietenkin kaikki ovat nyt odottaneet tässä kaikki nämä vuodet että minkätyyppisiä sote ratkaisuja ollaan tekemässä ja koska saadaan niitä isompia harteita olisin kysynyt ministeriltä voitteko vakuuttaa nyt tässä tilanteessa että kriisikuntamenettelyjä ei aloiteta nyt sen takia kun on näillä tietyillä kunnilla nyt näitä voisiko sanoa rytmityksestä johtuvia ongelmia ja toisaalta sitten kun kunnille on tämä kuntakokeilu työllisyyspuolella laitettu liikenteeseen niin onhan siihen nyt sitten omat määrärahat olemassa

kiitoksia hyvistä kysymyksistä näitä on aika paljon ihan ensin heinäluoman kysymys kuntajohtajat ja päättäjät huolta on yhä edelleen todella paljon mutta kyllähän tämä tuo helpotusta ja jos vastaan samalla essayahin kysymykseen todellakaan siitä tulorekisterin tai tästä ansioverotuksen muutoksista johtuvista syistä ei ole koska kriisikuntamenettelyssä on aina harkinnanvaraisuus mukana ja kun me olemme katsoneet nyt jo alustavasti sitä kuntien määrää niin tästä syystä ei ole tulossa sinne tai itse asiassa olisi aika vähän ollut sitä riskiä tullakaan näistä syistä vaan kyllä ne johtuvat aika paljon sieltä muualta ikonen kysyi tästä kaupunkipolitiikasta meillä on kaupunkistrategiaan juuri laitettu käynnistymään tämmöinen työryhmä jolla tehdään kokonaisuutta kaupunkistrategia joka tarkoittaa sitten kaikkia asioita liikenteestä koulutukseen

liittyy

verotoimistot sinänsä edustaja juvonen ministeri lintilälle mutta tämmöistä yhteispalvelupiste ajattelua on yritetty jo aikaisemminkin ja viedään yhä edelleen eteenpäin että meillä voisi olla sitten nykyisiä maistraatteja tai verohallintoa kelaa ja muita palvelupisteitä yhdessä valtionhallinnossa ja osin myöskin kuntien kanssa samoissa toimipisteissä näin pystytään niitä palveluita pitämään siellä alueella näissä verotukseen liittyvissä kysymyksissä näistä rytmivaihdoksista johtuen ei ole kuitenkaan verohallinnolta indikoitu sitä että verotulot vähenisivät se että että ne tulevat vähän myöhässä on totta mutta kun katson edellisestä vuodesta tähän vuoteen niin kuntien verotulot ovat vähentyneet vaikka työllisyys on parantunut niin kuntien verotulot ovat vähentyneet siitä syystä että niitä vähennyksiä on niin paljon ja tämä tuntui olevan tänäänkin tässä salissa jotenkin eri tavalla ajateltuna sitten näihin kysymyksiin digitaalisuudesta meillä on meneillään tämä digitalisointi kaikissa valtionhallinnon toimissa mutta samaan aikaan viedään

eteenpäin digitukihanketta josta on nyt jo hyviä kokeiluja ympäri suomen siitä millä keinoilla ne palvelut saadaan esimerkiksi kehitysvammaisille

joilla ei ole haluja kykyjä tai mahdollisuutta internetin kautta kaikkia palveluita saada

sitten kysymys tästä kun hallitusohjelmassa lukee meillä että

kannustetaan kuntarakenteen vapaaehtoiseen tiivistämiseen ja kun se on hallitusohjelmassa niin minä tuen tätä ajatusta ja vien sitä eteenpäin ja nyt mietitään mitkä voivat olla ne kannusteet millä sitten tätä viedään eteenpäin sanaa kevytkunta minä en ole ennen tätä käyttänyt vielä ikinä se on helsingin sanomien toimittajan nimitys mutta perustuu selvitykseen joka on laitettu liikkeelle viime toukokuussa teas hankkeena yhtenäiskunnasta erilaistuviin kuntiin perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriyttämiselle voiko meillä olla tässä maassa semmoisia kuntia joilla toisilla on erilaiset tehtävät kuin toisilla tämä on siis viime toukokuussa laitettu hanke jonka selvityksen alustavista tiedoista nähdään että näin voisi perustuslain mukaan jopa olla mutta jatketaan hetken päästä

arvoisa puhemies ministeri paatero teidän toimialaanne kuuluu myöskin kysymys tästä hallitusohjelmassa olevasta aloitteesta että keva yhdistettäisiin osaksi työeläkeyhtiöjärjestelmää saman tien kysyisin siihen liittyen kun tätä selvitetään kevan osalta niin eikö olisi järkevää ja tarkoituksenmukaista selvittää koko tämä työeläkejärjestelmä sillä tavalla että meillä olisi lakisääteistä työeläketurvaa hoitamassa yksi yhtiö näin tilanne on maailmalla kaikkialla muualla missään maailmassa ei ole useita eläkeyhtiöitä tai eläkerahastoja hoitamassa lakisääteistä työeläkejärjestelmää

ominaista että se on erittäin kallis se on yksi kalleimpia järjestelmiä mikä johtuu siitä että meillä on useita eläkeyhtiöitä jotka hoitavat tätä toimintaa yksi eläkeyhtiömalli toisi säästöä laskennallisesti noin miljardi euroa välittömästi työeläkejärjestelmälle ja siinä suhteessa kysyn eikö myöskin tätä kannattaisi selvittää

puhemies aivan aluksi täytyy kiittää edustaja könttää siitä että hän toi erinomaisesti esiin sen tosiasian että kunnat ja valtionhallinto todellakin laskevat eri tavoin nämä uusista lakisääteisistä tehtävistä syntyvät kustannukset ministeriltä kysyisin tätä että kun rinteen hallitusohjelmassa on sinänsä kunnianhimoinen tavoite vesilain uudistamisesta joka on siis sinänsä kannatettava hallitus ja oppositiorajan ylikin ja ja samaan aikaan valtio omisteinen yhtiö kemijoki oy suunnittelee valmistavansa uuden vesivoimalan sierilään niin miten omistajaohjausministeri paatero aikoo ratkaista tämän räikeän ristiriidan

arvoisa herra puhemies tässä todella kuultiin ministerin kertomana jo mikä on hallituksen kuntapoliittinen linja kun edustaja marttinen sitä tässä tiedusteli tosiaan kunnat ovat vapaita tekemään vapaaehtoisia liitoksia niin kuin tähänkin asti pitää tosin muistaa tässä keskustelussa se että on tehty tutkimuksia joissa on todettu että kuntaliitoksilla ei ole ollut myönteisiä elinkeinovaikutuksia eikä niillä ole ollut myöskään kuntien menoihin vähentäviä vaikutuksia vaan ne menot ovat siirtyneet näihin uusiin yhdistyneisiin kuntiin sinänsä tämän kuntatalouden ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä kun katsotaan tätä meidän ikääntymistä meidän sote menojen kasvua hallitus on erittäin sitoutunut siihen että sote uudistus viedään eteenpäin ja tämä on myöskin kuntatalouden tulevaisuuden kannalta aivan välttämättömyys että sosiaali ja terveyspalvelut saadaan viimein laajemmille harteille olisinkin kysynyt ministeriltä kuinka kuinka tärkeänä te näette tämän sote uudistuksen nyt näissä puitteissa ja siinä onnistumisen kuntatalouden kannalta tulevina vuosina

muun muassa edustaja kankaanniemi tässä hieman aiemmin totesi niin monet kunnat ovat jo nyt kriisissä tai ainakin sen partaalla myös julkisen julkisen talouden selonteon mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat selvästi alijäämäisiä myös tulevina vuosina yhtenä merkittävänä huolena on se korvaako hallitus kunnille määräämänsä uudet tehtävät täysimääräisesti ainakaan takavuosina näin ei ole aina käynyt vaan esimerkiksi kunnille koituneet investointikustannukset on arvioitu vahvasti alakanttiin ja varsinkin kuntaliitto on kiinnittänyt tähän toistuvasti huomiota toivottavasti hallitus nyt muistaa tämän lakiuudistuksia tehdessään ja niistä aiheutuvia kustannuksia kunnille korvatessaan arvoisa puhemies paljon julkista keskustelua on herättänyt myös valtionyhtiöiden tilanne muun muassa posti sen kansalaisten silmissä heikentynyt luotettavuus ja postinjakelun hidastuminen postimaksujen

arvoisa puhemies paljon tästä digitalisaatiosta ja se on hyvä sitä pitää kehittää valitettavasti tällä hetkellä julkisella puolella tilanne on sellainen että meillä on paljon erilaisia alustoja mitkä eivät keskustele keskenään toivoisin että tämän digitalisaation osalta kiinnitettäisiin varsinaisestikin huomiota tähän varsinkin kun on päässyt myöskin tutustumaan virossa ja tallinnassa siihen että meidän itse kehittämämme järjestelmä toimii siellä yhdellä kortilla toinen digitalisaatioon liittyvä asia on tekoäly mikä tulee mukana haluaisinkin kysyä ministeriltä miten tekoälyn kanssa otetaan huomioon myös eettiset kysymykset ja kolmantena kuntien osalta tämä ikuinen kysymys virkakielestä virkakielen täytyy olla myös kunnan päätöksenteossa sellaista että jokainen voi sitä ymmärtää niin että demokratia voi myös toteutua

arvoisa herra puhemies kyllä todellakin kuntatalous on kireällä ja on hienoa että kompensaatioita nyt saadaan edes jonkun verran tulemaan kuntiin päin tietenkin siinä on monta syytä varmaan tätä paras hanketta ja niin edelleen onkohan nyt jo sitten hanke numero kaksi piste nolla seitsemän tai vastaava menossa niin onko se tämä hallitus nyt sitten mikä saa askelmitan lankulle ja päästään sitten kuntauudistusta näillä näillä toimenpiteillä eteenpäin eli olen tästä maakuntien ja kuntien kehittämisrahasta huolissani ja tavallaan kehittämisvoimasta riittääkö meillä sitten paukkuja viedä näitä sote ja muita uudistuksia eteenpäin on kiinnitetty huomiota tähän digitalisaatioon ja kysyisinkin mitä kuuluu vimana oylle ja sotedigille ovatko ne ne pohjat millä tätä hallinnon uudistusta viedään eteenpäin ja ovatko ne hyvässä hapessa toinen on tämä valtion kiinteistöstrategia kysyisin esimerkiksi senaatti kiinteistöjen tämänhetkisestä tilasta tullaanko senaatti kiinteistöjen strategiaan ja myös siihen tuloutukseen jonkin näköistä osaa ottamaan tai käsittelemään sitä koska valtiokin on useissa kiinteistöissä

arvoisa herra puhemies pari vaalikautta sitten tarkastusvaliokunta teki laajan sisäilmaongelmia koskevan selvityksen ja sen pohjalta

asia koskee tuhansia ja tuhansia suomalaisia mietinnössä todettiin että että kenttä on pirstaloitunut tämä asia koskee opetus ja kulttuuriministeriötä koulutuksen kautta sosiaali ja terveysministeriötä terveysongelmien kautta ympäristöministeriötä rakentamisen ohjauksen kautta kun nämä laitettiin yhteen päätettiin perustaa tällainen terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan ohjelma kysyn siitä ja selonteosta joka siitä on luvattu tehdä pitääkö tämä hallitusohjelman kirjaus paikkansa ja

kun hallitusohjelmassa sanotaan että selvitetään korjausrakentamisen osaamiskeskuksen perustaminen niin pitääkö sellainen huhu paikkansa että se on tulossa tampereelle

kuinkas monta minuuttia tarvitaan

neuvotella puhemiehen kanssa tämä on oikein hyvä jos jatketaan näistä kysymyksistä joista osa jäi kesken ja osa sitten jatkuu tähän näihin uusiin tehtäviin viitattiin tässä jaksossa mutta myöskin edellisissä tällä hetkellä meillä on toimielin nimeltä kuthanek joka on siis valtiovarainministeriön ja kuntaliiton yhteinen toimielin jossa käydään läpi kaikki lakiesitykset ja niihin liittyvät arviot siitä mikä on se summa jotta sataprosenttinen korvaus tulee ja tähän mennessä kaikissa niissä lakiesityksissä jotka on keretty käydä läpi olemme olleet yhtä mieltä niistä korvattavista summista niin varhaiskasvatuksen subjektiivisessa päivähoito oikeudessa ja ryhmäkooissa

meillähän on nyt siis senaatilla tällä hetkellä tilanne että siellä on on nollatuottovaatimus elikkä sitä aikaisempaa senaatin linjausta milloin piti saada tuottoja neljä viiva seitsemän prosenttia tai muuta ei enää ole saimme korotettua tähän budjettikirjaan myöskin senaatin valtuutta

miljoonaa euroa jolla voidaan näitä parannuksia tehdä vuoropuhelua vuokraajien elikkä kaikkien näiden mainitsemienne tahojen kanssa on yhä edelleen jatkettava että esimerkiksi poliisi ja senaatti käyvät sen keskustelun mitkä ovat prioriteetit minkä kiinteistöjen osalta aloitetaan ja minnepäin mennään tätä terveet tilat asiaa viedään myöskin senaatin sisällä eteenpäin mutta varsinaisesti tämä korjausrakentamisen puoli kuuluu sinne ympäristöministeriön tontille jotenka en uskalla vastata mistään tampereen sijoittamisesta tässä kohtaa digitaalisuuteen liittyen suomi on hyvällä mallilla suomihan on siis näissä euroopan tason vertailuissa koko julkisen hallinnon osalta ykkönen viro on kahdeksas ja tämä on aina hyvä muistaa siinä kohtaa kun mietimme olemmeko me jotenkin jäljessä ei me olemme paljon edellä näitä monia muita maita tämä auroraai on se meidän väline

keinoälyyn tekoälyyn ja tässä budjetissa saimme myöskin rahoitusta niin että voidaan jatkaa sitä aloitettua hanketta ja saadaan se käyntiin kieleen liittyen olen samaa mieltä että demokratia ei toteudu jos ei pysty ymmärtämään lukemaansa tekstiä ja seitsemänsataatuhatta ihmistä muistaakseni oli se luku jotka tarvitsisivat selkokielisen tekstin eikä se olisi pahitteeksi kellekään muullekaan että kaikki julkinen teksti joka esimerkiksi internetsivuilla on olisi siinä muodossa

koko postin strategiaa ja sen tulevaisuudennäkymiä sitä mitä kaikkia tehtäviä ja onko meillä postilain osalta muutosmahdollisuuksia

julkishallinnossa digitalisaatio kehittyy koko ajan erityisen kiitollinen olen siitä että erityisryhmät huomioidaan ja näin tuetaan yhdenvertaisuutta itse vapaaehtoistyössäni teen teen jatkuvasti töitä näkövammaisten kanssa esimerkiksi heillä

siihen liittyy myös turvallisuus ja se että me pystymme luottamaan näihin järjestelmiin me tarvitsemme osaajia ja resursseja siihen että että me voimme luottaa että nämä järjestelmät toimivat haluaisin kysyä onko tämä huomioitu ja miten tähän tullaan hallituksen toimesta puuttumaan

valtionosuuksilla rahoitetaan kuntien tuottamia sosiaali ja terveyspalveluja ja se raha on äärettömän tärkeää me olemme suurien asioiden edessä on tulossa sote uudistusta vanhuspalveluihin kohdennetaan resursseja ja ja kunnat joutuvat miettimään siellä miten rahat käyttävät kysyisin teiltä ministeri kun muun muassa omaishoitajat ovat olleet yhteydessä että mikä sinne kuntaan saapuu ei välttämättä kohdennu sitten sitten sinne kohteeseen he kokevat että välttämättä se raha ei kohdistu olisiko korvamerkitty raha tietyissä tietyissä asioissa paikallaan jotta me voisimme vakuuttua siitä että varmasti resurssit menevät kohdalleen sitten tästä selkokielisyydestä yle järjesti keväällä ensimmäisen selkokielisen vaalipaneelin jossa olin mukana kyllä siellä havaitsimme kaikki että ei ainoastaan ymmärtäminen vaan myös selkokielellä puhuminen on tärkeää jokainen meistä täälläkin voisi yrittää että puhutaan selkokielellä mutta se vaatisi kyllä enemmän kuin minuutin aikaa

arvoisa herra puhemies palataan tähän senaatti kiinteistöt asiaan ja erityisesti senaattiin suhteessa turvallisuussektorin toimijoihin eli puolustusvoimiin

kai lienee suht yleisessä tiedossa että sekä poliisilla rajavartiolaitoksella että puolustusvoimilla nämä toimitilavuokrien kustannukset nousevat jatkuvalla syötöllä ja vievät toimintamenoista erittäin suuren osan nyt hallitusohjelmassa on sovittu uudenlaisen ratkaisun etsimisestä puolustussektorille ja olisi hyvä kuulla nyt millaista siellä suunnitellaan kun ennen vaaleja viime vuonna tehtiin selvitystä tästä asiasta niin suositus oli se että puolustusministeriön alaisuuteen perustetaan oma yhtiö joka alkaisi hoitamaan puolustushallinnon kiinteistöjen omistusta ja ylläpitoa mutta nyt on vihiä ja viitteitä siitä että tämä olisikin menossa senaatin tytäryhtiöksi valtiovarainministeriön alaisuuteen tämä ei nyt kuulosta siltä että nämä tavoitteet toteutuvat tässä jos näin menetellään kuinka asia on

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja heikkiselle kehuista aina aina tuntuu hyvältä kun oppositio myös myös kehuu haluaisin kysyä arvoisa ministeri teiltä veikkauksesta olette ottanut tomerasti kantaa veikkauksen tilanteeseen ja olemme lukeneet että pelikoneiden määrää joita tässä maassa on noin kaksikymmentäkaksituhatta rajoitetaan kolmellatuhannella fakta on että kolmentuhannen vähennyksellä kun se prisman kahdestoista pelikone lähtee ei ole kyllä mitään merkitystä minua kiinnostavat erityisesti peliongelmaiset joita tässä maassa on noin

veikkauksen uusissa vastuullisuustavoitteissa on että peliongelmaisten määrä ei kasva mutta eikö tuo satakaksikymmentäneljätuhatta ole liikaa peliongelmaisia eikö veikkauksen tavoitteena pitäisi olla että peliongelmaisten määrä laskee kun me hyvin tiedämme kuinka paljon esimerkiksi tupakka tuottaa kansantalouteemme haittaa niin miksi ei selvitetä kuinka paljon uhkapelaaminen ja pelikoneet tuottavat kansantaloudellemme haittaa kun aina vain puhutaan näistä niin sanotuista voitoista

kaupungistuminen hyödyttää monia suomessa niin työnhakijoita opiskelijoita kuin yrityksiä jotka löytävät kaupungeista parhaan mahdollisuuden kehittyä ja kasvaa mutta samalla kaupungistuminen on iso haaste niin kaupunkiseuduille kuin sitten niille alueille jotka jäävät ilman kasvua kaupungeissa vaaditaan yhä suurempia investointeja niin kiinteistöihin liikenteeseen ja sitten ihan niihin peruspalveluihin jotta saadaan arki pyörimään samalla kaupungeissa maan arvo nousee huimasti näiden investointien myötä jos vaikka sen oman asunnon ulkopuolelle sattuu tulemaan ratikkapysäkki niin siitä saa jo ilman mitään omaa tekemistä aika ison arvonnousun omaisuudellensa viime kaudella lähdettiin valmistelemaan kiinteistöveron uudistusta ja olisin kiinnostunut kuulemaan miten tämä uudistus etenee ja miten etenee yhteistyö erityisesti kuntien ja kaupunkien kanssa tiedetään että suomessa on osittain vähän pirstaleisuutta tässä järjestelmässä

puhemies kunnat ja korruptio liitetään usein yhteen itse tulen turusta jossa on tässä suhteessa melko rumakin historia nyt tietääkseni menossa on kaksikin lakiuudistusta joilla tähän ongelmaan voitaisiin puuttua ja kysymykset niistä eli ensinnäkin missä mennään kunnallisen viranhaltijalain uudistamisen kanssa siinä on ollut tavoitteena luoda tämmöinen rajoitusaika karenssiaikasysteemi jolla estettäisiin johtavien kunnallisten viranhaltijoitten siirtyminen julkiselta puolelta yksityisten yritysten leipiin missä sen kanssa mennään toinen lakihanke joka käsittääkseni on menossa on julkisuuslain ulottaminen koskemaan kuntayhtiöiden toimintaa nythän meillä on se tilanne että kuntayhtiöiden kaikki toiminta on julkisuudelta suojattua ja siellä korruptioriski on ilmeinen missä näiden

arvoisa herra puhemies aivan kuten ministeri paatero täällä hyvin todisti niin kyllähän tässä hallituksen politiikassa on selkeä suunnanmuutos kuntatalouslinjassa ja ja mielestäni on myös syytä tunnustaa että että uusi hallitus joutuu nyt korjaamaan kuntien tilannetta erityistoimilla edellisen hallituksen leikkauksien jälkeen ja ja onkin hienoa että että ministeri on ottanut nyt näitä eritystoimia jo näin varhaisessa vaiheessa liikkeelle kuin kuin nyt syksyllä jotta näitä kuntien ahdinkoja pystytään helpottamaan mutta kun itse tulen täältä pääkaupungista helsingistä ja ja pääkaupunkiseudulta niin yhtä lailla kuin edustaja suomela täällä hyvin kysyi niin kysyisin myös ministeri paaterolta miten hallitus nyt suhtautuu tähän kaupunkipolitiikkaan ja ottaako hallitus kaupunkipolitiikan tosissaan ja kutsuu kaupungit yhteiseen keskustelupöytään

hyvää keskustelua ja vielä kannustan kun ministeri tuossa totesi että tarvitaanko erilaisia kuntia ja teas hanke on siellä olemassa mutta kaksituhattaneljätoista viiva kaksituhattaviisitoista tehtiin tällainen kuin tulevaisuuden kunta suosittelen lukemaan sen siinä innovoitiin vähän erilaisia kuntia ja minä olen kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä että pitäisi lähteä miettimään sitä kuntarakennetta vähän uudella lailla että voisiko olla vähän erilaisia tehtäviä erilaisilla kunnilla jos halutaan säilyttää kuntapohjaisena tämä meidän yhteiskuntamme sitten minäkin viittaan senaatti kiinteistöihin sattumalta viime kaudella aika paljon niitä ongelmia oli siinä senaatti kiinteistöissä ja toivon että niihin kiinnitetään huomiota siellä on esimerkiksi puolustusvoimat no siinä on nyt oma juttu tehty

arvoisa herra puhemies marraskuun alussa kuntien valtuustot tekevät veroprosenttipäätökset ensi vuodelle voitteko nyt vakuuttaa millä pohjalla kunnat voivat päätöksen tehdä ei voi vuoden mittaan sitä korjata veroprosenttia jotta kunnat selviävät tuosta taloudesta taloudellisesta ahdingosta vai onko viestinne että ottakaa velkaa jos nyt on ennakkoarvioita että yli puolet kunnista nostaa veroprosenttia niin se nostaa kyllä sitten veroastetta myös koko maassa ja hallitus on luvannut että veroaste ei ei nouse mutta tämä lupaus ilmeisesti tulee jo ensi vuonna tältä osin pettämään yt neuvotteluja käydään kymmenissä kunnissa jo tänä päivänä ja se johtaa väistämättä palvelujen heikkenemiseen kuitenkin hallitus

arvoisa herra puhemies edustaja kiuru edellä viittasi kuntien kiinteistöihin ja sisäilmaongelmaisiin kiinteistöihin nythän on niin että kun kunnilla on näitä ongelmakiinteistöjä niillä saattaa olla siellä kunnan taseessa vielä merkittävä tasearvo ja tämä saattaa sitten estää kunnan lähtemistä uusinvestointeihin joilla korvataan näitä huonokuntoisia monesti lapsille ja muille kiinteistöjen käyttäjille vaarallisia rakennuksia uusilla

tietysti ole kyse puhtaasta rahasta vaan tilinpäätösteknisistä asioista mutta kuitenkin sillä on merkittävä vaikutus kuntatalouteen kun siellä tässä liikekirjanpidossa ollaan yksi mahdollisuus helpottaa tätä voisi olla kunnan peruspääoman alentaminen sitähän voidaan tietyin edellytyksin nykyäänkin alentaa ja ikään kuin sitä kautta poistaa sieltä tätä olematonta arvoa jos minä sen näin näin

voitaisiinko harkita tai selvittää sitä että tätä peruspääoman alentamisen säännöstöä höllennettäisiin koskemaan nimenomaan näitä sisäilmaongelmaisia kiinteistöjä tämä voisi olla tietynlainen apu sinne kunnan kunnan talouden rakentamiseen ja

puhemies ministeri toi esille sen seikan tilastollisen tiedon että suomi on johtava maa maailmassa sen suhteen että meidän julkinen hallinto on ottanut käyttöön digitekniikkaa digitalisoitunut se on sinänsä varmasti saavutus ja ja kehumisen arvoinen tilanne mutta siihen liittyy varjopuolensa ja se varjopuoli on siinä että meillä on erityisesti ikääntyneissä ihmisissä väestöryhmää joka ei digipalveluista niin sanotusti kostu yksinkertaisesti ylivoimaisen hankalaa yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista itse asiassa kahdeksallakymmenellä prosentilla ei ole tietokonetta lainkaan yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaissa se nousee yhdeksäänkymmeneen prosenttiin yli kahdeksankymmentäviisi vuotiailla edes kännykkää ei ole kolmasosalla käytössä jos me siirrämme näitä julkisia peruspalvelujamme yhä enemmän tälle digimaailman puolelle me synnytämme tämmöisen ikäsyrjintätilanteen ihmiset putoavat kyydistä tässä suhteessa toivoisi että hallituksella on suunnitelmia myöskin sen suhteen että digisyrjintää pystyttäisiin

puhemies edustaja risikko mainitsi täällä tämän aikaisemman tulevaisuuden kuntatyön voisiko arvoisa ministeri ajatella että tällainen uusi parlamentaarinen työryhmä laitettaisiin miettimään uudelleen kuntien tulevaisuutta voisi olla

kuntien taloustilanne ei vielä korjaannu pelkällä valtionosuuksien lisäämisellä vaan se vaatisi myöskin ohjelmallisempaa otetta alueellistamisesta teimme viime talvena kuntaliiton varatoimitusjohtaja timo reinan kanssa selvityksen alueellistamispolitiikan uudistamisesta

on alueellistamisen koordinaatioryhmä ja tänä syksynä ilmeisesti on tarkoitus vetää johtopäätöksiä minkälaista alueellistamispolitiikkaa hallitus tulee tekemään millaista se tulee olemaan ja vielä viimeisenä kun nyt omistajapolitiikasta täällä on eri yhtiöitten kautta puhuttu ja siinä on ollut erilaisia kohuja tänä syksynä ja on puhuttu puuttumisesta niin oletteko arvioineet onko omistajapoliittisissa linjauksissa uudistamistarpeita

arvoisa herra puhemies todellakin senaatti useampi edustaja ottanut esille ja minä otan myös risen eli vankilakiinteistöjenkin ongelmat toivon toivon että senaatti kiinteistöjen omistajia ohjattaisiin siten että he noudattaisivat nykyistä hankintalakia ja käyttäisivät kotimaista puhdasta lähienergiaa niin että se arvo jäisi sinne seuduille eikä valuisi muun muassa rajan taakse venäjälle näissä lämpöenergia asioissa täällä tuli esille myös seutukaupunkien ja maakuntien reunakaupunkien palvelujen järjestäminen se on todellakin niin että useat valtion palvelut mutta myös kuntienkin palvelut tällä hetkellä meillä on mänttä vilppulassa yhteinen asiointipiste missä on kymmenen toimintoa samassa pisteessä me emme nimitä sitä sitä yhteispalvelupisteeksi vaan asiointipisteeksi se on erittäin hyvin toiminut ja näkisin että aina kun ollaan jotain esimerkiksi lopettamassa käytäisiin hyvä yhteistyökeskustelu siitä voidaanko nämä palvelut jättää esimerkiksi tämmöisen asiointipisteen kautta sinne

arvoisa puhemies kun tässä edustaja könttä aikaisemmin jo ansiokkaasti toi esille nämä peliongelmaiset ja veikkauksen tässä roolissaan niin haluaisin kuulla ministeri paaterolta miten näette sen tilanteen kun nykytilanteessa veikkaustuotoilla rahoitetaan esimerkiksi ehyt rytä joka auttaa alkoholiongelmaisia ihmisiä mutta jonka rahoitus kuitenkin tulee peliongelmaisilta ihmisiltä näettekö tässä jotain moraalista ristiriitaa eikö olisi syytä jo hiljalleen ajatella että veikkauksen ja sen edunsaajien napanuora keskenään leikattaisiin poikki

kiitoksia arvoisa herra puhemies kiitoksia myös ministerille vastauksesta kysymykseeni jatkan vielä kysymystä aivan lyhyesti siltä osin että kuten täällä muistaakseni edustaja koskinen toi aikaisemmin esille niin niin kun katsoo budjettikirjaa niin niin momentin kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki määrärahan taso laskee erittäin merkittävästi ensi vuonna ollen vain neljäsataatuhatta euroa koska vielä vuoden kaksituhattakahdeksantoista tilinpäätöksessä momentin taso on ollut seitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa niin niin kysyn teiltä että kun kun kuitenkin olette tuonut tämän esille ja viittasitte myös näiden kuntaliitosten vapaaehtoisen edistämisen osalta niin niin mitenkäs te meinaatte niitä niitä oikein edistää kun kun samaan aikaan ehdotuksessa tämä taloudellinen pohja

jos semmoinen kunta joka on todella huonossa kunnossa liittyy johonkin toiseen kuntaan jotta valtionosuudet eivät tipu ja tätä ei ole käytetty vaikka on ollut se useampi miljoona euroa siellä sitä ei ole kertaakaan vielä käytetty ja sen takia että se on tämän kokoinen summa niin sillä ei ole ihan hirveästi merkitystä jos ei sille ole tarvetta toivoisin että sille voisi olla vaikka tarvetta enemmänkin mutta jos mennään alueellistamiseen liittyen koordinaatioryhmä on todellakin arvioimassa myöskin sitä minkälaisia lainmuutoksia tarvitaan koska on tarve myöskin uudistaa alueellistamislainsäädäntöä ja tämän hyvän selvityksen pohjalta niin kuin ikonen hyvin tietää monipaikkaisuus tulee olemaan yhteispalvelupisteiden ohella

tulevaisuuden alueellisten palveluiden ja ja ihmisten töiden järjestelyjen osalta se linjaus muutama asia varmaankin näihin yhtiöihin liittyen veikkauksen osalta veikkaus on järjestöjen perustama jotenka tuntuu pahalta jos ajatellaan että järjestöt eriytettäisiin veikkauksesta koska veikkaus ja ray eivät ole valtion alun perin vaan järjestöjen näihin peliongelmaisiin liittyen on totta että veikkauksella on vastuu niistä peliongelmaisista ja myöskin rahoituksen hoitamisesta sinne suurin osa peluuriin tulevista uusista ongelmallisista tilanteista on ulkomaisten peliyhtiöiden aiheuttamia yhä edelleen yhä edelleen siis tavoitteen pitää olla vähentää peliongelmia mutta ulkomaisten peliyhtiöiden osalta se veikkauksen toimin ei ole mahdollista tämän pitää varmaankin olla kaikille selvä näihin kiinteistöihin muun muassa senaatin osalta erityisesti turvallisuuspuolelta tässä kopra kysyi sitä ajatusta miten on hallitusohjelmaan on kirjattu että että senaatin sisälle perustettaisiin erillinen yhtiö tai liikelaitos puolustuskiinteistöille puolustuskiinteistöthän ovat jo senaatissa mutta nyt sinne saataisiin puolustusvoimille paremmin omaa päätösvaltaa niin että siellä olisi erillinen oma yhtiö joka sitten hallinnoisi puolustusvoimien kiinteistöjä ja tiedän hyvin että tätä samaa keskustelua on käyty myöskin rajan ja ja poliisin ja muidenkin turvallisuuskiinteistöjen osalta koska ne kustannukset ovat olleet aika aika kohtuuttomia niitten nousujen osalta kun kun on kunnostettu tai rakennettu uusia kiinteistöjä tähän kaupungistumiseen suomela kysyi myöskin kiinteistöverosta ja muusta se

anteeksi voinko pyytää takariviä vähän hiljentymään valtava supina kuuluu tänne

kiitos ja yrttiahon kysymyksiin jotka olivat taas eri aihetta korruption kitkemisestä kyllä meillä on myöskin mainittujen julkisuuslain ja kunnallisen viranhaltijalain meneillään kuntalain uudistus jossa mietitään esteellisyyksiä että mitenkä jos meillä on tilanteita että kuntien viranhaltijat ovat yhtiöiden hallituksissa ja näitten tilanteiden purkamista tullaan katsomaan läpi että miten se tulevaisuudessa on aikataulua tähän viranhaltijalain uudistamiseen en tällä hetkellä tiedä julkisuuslain osalta oikeusministeriö oikeusministeri oli täällä äsken on tehnyt selvityksen ja se raportti on on saatavissa täällä useampi kysyi ja siihen liittyen meillä on hallitusohjelmassa erikseen määritelty että tehdään yhteistyötä metropolialueen kanssa ja sitä yhteistyötä olemme jo aloittaneet meillä on hyvä lista asioista mitä on tästä kuuden kunnan kanssa valtiolla tekeillä meillä on

ole mahdollisia samat toimenpiteet hallitusohjelmassa on haluttu jo näin eriyttää tätä

toimintaa anteeksi jäi veikkauksen toiminnasta äsken mainitsematta että meillä toivottavasti mahdollisimman nopeasti saadaan arpajaislaki etenemään koska se on se millä pelisäännöillä veikkaus tulee tulevaisuudessa toimimaan mitenkä mainostaminen minkälaisia pelejä minkälaisella ohjauksella ja tästä syystä näen että tällä voidaan myöskin turvata veikkauksen toimintaa kun saadaan tarkemmat rajat mutta voidaan myöskin katsoa se taso millä sitä tuloutusta sitten tulevaisuudessa kaikkiin näihin toimintoihin

vos järjestelmästä ja kasvukaupunkien erityispiirteistä meillä on valtionosuusjärjestelmän uudistustarpeita tietysti meillä täällä oli toinen ja kolmaskin kysymys sotesta ja kun se sote uusi maakunta lähtee liikkeelle niin siinä kohtaa koko valtionosuusjärjestelyt ja tasausjärjestelmät on tehtävä molempiin sekä kunnille että näihin sote maakuntiin ja se on tietenkin iso iso urakka ja siellä molemmissa tulee olemaan tasausjärjestelmän lisäksi myöskin samoja elementtejä elikkä saaristolaisuus syrjäisyys sairastavuuskriteerit kaksikielisyyskriteerit ja muut aivan varmasti tulevaisuudessakin mutta niitä painotuksia joudutaan katsomaan ja siinä kohtaa tulee muun muassa suurten kaupunkien erityisesti pääkaupunkiseudun osalta ulkomaalaisten osuuden huomioiminen pitääkö sitä muuttaa sitten oli jo täällä ihan alussa kysymys valtionyhtiöiden vastuullisuudesta kyllä olemme tekemässä periaatepäätöstä mihinkä kirjoitetaan myöskin tätä valtionyhtiöiden vastuullisuutta siinä samalla kun mietitään omistusrajoja samalla kun mietitään palkitsemiskäytäntöjä niin myöskin vastuullisuutta on se sitten vastuullisuus liittyen ympäristöasioihin verotukseen työntekijöihin tai mihin muuhun tahansa niin nämä kaikki käydään siinä kohtaa keskustellen läpi toivottavasti päästään etenemään huomattavasti niitten osalta vaasa vaasa kaivoin sen erikseen täältä hyvä että muistutitte täällä lukee hallituksen esityksessä että on uusina tehtävinä otettu huomioon myös hallitusohjelman mukaisesti vaasan keskussairaalan muutos laajan päivystyksen sairaalaksi miljoona euroa tässä kohtaa se tavoite on että tämä yhtenä miljoona euroa menee sille vaasan sairaalalle meillä on digituki sen mainitsin jo äsken erillisenä hankkeena

arvon puhemies arvon kansanedustajat tämä hallitus on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämiseen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite hiilineutraalista suomesta vuonna on keskeinen mittari hallituksen onnistumiselle politiikassaan ympäristöministeriöllä on tärkeä rooli hallituksen kunnianhimoisen ilmastopolitiikan eteenpäinviemisessä ympäristö ja ilmastoministeri krista mikkonen on ilmasto ja energiapoliittisen ministeriryhmän puheenjohtaja ministerityöryhmän tehtävä on koordinoida ja yhteensovittaa hallituksen ilmastopoliittisia toimia näitä toimia toteutetaan useiden eri ministeriöiden hallinnonaloilla tässä työssä ministeriryhmää auttaa ilmastopaneeli jonka rahoitusta nyt vahvistetaan tavoite hiilineutraalista suomesta ei ole helppo saavuttaa eikä kaikkea ole hetkessä mahdollista muuttaa talousarvioesityksessä lähtee liikkeelle jo monia ilmastotoimia mutta suurin osa työstä on vielä edessä ensi vuonna pöydälle tulevat muun muassa ilmastolain valmistelu ympäristö ja ilmastohaitallisten yritystukien karsinta ja energiaverotuksen kokonaisuudistus jossa arvioidaan myös turpeen verokohtelu talousarvioesityksessä hallitus tukee asumisen päästöjen pienentämistä uudella energiatehokkuusremonttien tuella se suunnataan erityisesti taloyhtiöille ja siihen on varattu kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodelle kaksikymmentä tämä vauhdittaa energiaremontteja ja auttaa luomaan uutta työtä ja työpaikkoja tuki öljylämmityksistä luopumiseen käynnistyy vuonna kaksikymmentäyksi nopeutamme liikenteen sähköistämistä panostamalla latauspaikkojen lisäämiseen sähköautojen latausinfran tuki yli kolminkertaistuu kuluvaan vuoteen nähden puukerrostalojen rakentamista tuetaan antamalla kahdenkymmenen prosentin korotettu käynnistysavustus puurakenteisille ara kerrostaloille mal alueilla myös väestön ikääntymiseen vastataan osaltaan asuntopoliittisin keinoin hallitus tukee asuntojen kunnostamista ikääntyneille sopiviksi ja esteettömiksi viidellä miljoonalla eurolla vuonna kaksikymmentä lisäksi laaditaan ikääntyneiden asumisen toimintaohjelma vuosiksi kaksikymmentä viiva kaksikymmentäkaksi hissi ja esteettömyysavustuksia jatketaan korotetuilla määrärahavarauksilla hallituksen talousarvioesitys on vahvasti suomalaisen luonnon puolella luonnonsuojeluun esitetään ensi vuodelle reilut sata miljoonaa euroa lisää rahoitusta tällä me haluamme suojella suomalaisille rakasta luontoa elinvoimaisia metsiä ja soita suojelun lisäksi myös kunnostetaan ja ennallistetaan heikentynyttä luontoa ympäri suomen tavoitteemme on että luonnon monimuotoisuuden hupeneminen pysäytetään vuoteen kolmessakymmenessä mennessä lisärahoitus auttaa merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa luonnonsuojelun rahoituksen lisääminen on tärkeä teko suomen tulevaisuuden kannalta luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva uhka ja siksi hallitus tarttuu nyt vahvasti toimeen jo nyt suomen eliölajeista joka yhdeksäs ja luontotyypeistä jopa puolet ovat uhanalaisia luonnonsuojelun lisärahoitusta käytetään muun muassa suojelualueiden määrän lisäämiseen hallituksen panostuksilla metsiensuojelun metso ohjelman

yhdeksänkymmenenkuudentuhannen hehtaarin tavoite saavutetaan vuoteen kahdessakymmenessäviidessä mennessä hallitus panostaa myös heikentyneiden elinympäristöjen parantamiseen kymmenen vuoden pituisella ohjelmalla tämän elinympäristöohjelman puitteissa kohennetaan suomalaisille rakkaan luonnon tilaa hallitus käynnistää vapaaehtoisuuden pohjalta soidensuojelun täydennysesityksen mukaisten suojelualueiden suojelemisen lisäksi ennallistetaan ja kunnostetaan ojitettuja soita lintuvesiä ja kosteikkoja ja perinneympäristöä kuten niittyjä ketoja hakamaita ja metsälaitumia sekä parannetaan muun muassa ranta ja tilaa luonnonystäviä ilahduttanee myös se että tämä hallitus panostaa suosittujen kansallispuistojen tilan parantamiseen retkeilyrakenteiden kuten pitkospuiden ja polkujen korjausvelkaa vähennetään jotta ihmiset liikkuvat oikeilla reiteillä eivätkä tarpeettomasti kuluta herkkää luontoa metsähallituksen luontopalvelut tekee jatkossa myös entistä enemmän ennallistamis ja kunnostustöitä suojelualueillamme hallituksen tavoitteena on myös asunnottomuuden puolittaminen tällä hallituskaudella tätä varten käynnistetään kehittämisohjelma johon varataan kolme kolme miljoonaa euroa vuonna kaksikymmentä ja ohjelma jatkuu vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi saakka kiitos

rouva puhemies kiitos ministerille esittelystä ja kiitos myös siitä että luonnonsuojelun rahoitukseen on tullut lisää rahaa se on ihan oikeansuuntainen liike ja uskon että sille löytyy paljon kannatusta tästäkin salista hallitusohjelmassa salista hallitusohjelmassa sanotaan lyhyesti että laajennetaan kansallispuistoverkostoa se on hyvin selkokielisesti ja lyhyesti sanottu mutta talousarviosta ei vielä löydy lisää tietoa siitä laajennetaanko jotain olemassa olevista neljästäkymmenestä vai perustetaanko peräti joku uusi eli eli jos vähänkin on tietoa siitä niin mielelläni kuulen mainitsitte tässä myös että kansallispuistoille ohjataan perusrahoitusta niin että esimerkiksi reitistöä pitkospuita ynnä muita vastaavia pidetään kunnossa ja ja sitä korjausvelkaa jota on kurotaan umpeen eduskunta on kahtena

viime vuonna lisännyt autiotupaverkostolle lisärahoitusta

arvoisa rouva puhemies missä ilmastoteot ovat kuuluneet monta kertaa tällä viikolla varsinkin kokoomuksen suunnasta suomen luonnonsuojeluliitto totesi hallitusohjelmasta vuosituhannen paras hallitusohjelma tässä budjetissa vuosituhannen parhaan hallitusohjelman toimeenpano on käynnistetty historiallisen suurella sadan miljoonan panostuksella luonnonsuojeluun ja on tärkeää muistuttaa että viime kaudella luonnonsuojelun rahoitusta leikattiin rajusti kokonaisuudessaan ympäristö ja ilmastotoimiin panostetaan suoraan kaksisataaseitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna luonnonsuojelualueita laajennetaan vesien suojeluun panostetaan kannustetaan ihmisiä siirtymään vähäpäästöiseen liikenteeseen toteutetaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma ja mahdollistetaan uusien ratahankkeiden eteneminen nämä rakkaat kokoomuslaiset ovat mielestäni niitä parhaita ilmastotekoja

rouva puhemies tänään on aika paljon myös keskusteltu edellisen aiheen lisäksi turpeen käytön olisi kiva kyllä kuulla nyt ministeriltä tai jos ministeri vääntäisi tätä rautalangasta mikä on nyt se tulevaisuuden turpeen

rouva puhemies ympäristöministeriön pääluokassa on monia hyviä asioita ehkä suurimpana tervehdin niistä puurakentamisen huomioimista todella painokkaasti samoin sitten tuolla liikennepolttoaineiden se tulee toki sieltä toisen ministeriön kautta mutta kuitenkin biokaasuasiat kuuluvat olennaisesti tähän ympäristön parantamiseen se on erittäin merkittävä yhteishanke näiden puurakentamisten lisäksi mielestäni suomalainen puu on semmoinen voimavara jota ei ole läheskään käytetty niin paljon kuin siihen olisi aidosti mahdollisuuksia ensimmäisiä hyviä askeleita toki oikeaan suuntaan on on otettu muun muassa muovien korvaamiseksi mutta puurakentaminen on sellainen aihe joka pitäisi meidän ymmärtää se että panemme tässä hallitusohjelmassa mainitut

ja lopuksi arvoisa puhemies tämä energiantuotanto suomalaisten metsien kunnossapito on kaikista tärkein ilmastoteko jos me haluamme rajata jotakin energiamuotoa kotimaisista vaihtoehdoista pois se johtaa hyvin äkkiä siihen että metsiä hakataan sitten puu menee polttoon ja se ei missään nimessä ole tarkoituksenmukaista vaan kysymyksessä on silloin teko joka ei palvele ollenkaan ilmastonmuutoksen

puhemies kyllä tämä odotettu politiikan suunnanmuutos näkyy nyt myös ilmasto ja ympäristöpolitiikassa tässä budjettiesityksessä kokonaisuudessaan noin kahdella miljardilla eurolla eurolla panostetaan hiilineutraaliuteen tämä on arviolta noin miljoonaa euroa enemmän kuin mitä tämän vuoden vastaaviin toimiin on laitettu totta kai itsekin olen sitä mieltä että tämän ilmastokriisin aikana tämäkin budjettiesitys olisi voinut olla vielä kunnianhimoisempi ja itse olen ainakin vain iloinen jos oppositio meitä tässä kirittää mutta kuten ministeri totesi nämä suuret ympäristöasioita käsittelevät kokonaisuudet ovat meillä vasta edessä ja ne pitää valmistella huolella

yksi parhaista asioista on nämä luonnonsuojelumäärärahat kiitos siitä

arvoisa puhemies kyllä me kiritämme voitte olla siitä varmoja hallitusohjelma on varsin hyvä ja kunnianhimoinen se täytyy myöntää mutta kannattaa myös muistaa se että käytetty rahamäärä ei mittaa toimien tehokkuutta turpeen energiapolton päästöt vastaavat koko suomen liikenteen päästöjä henkilöautoliikenteen päästöjä joten tarvitaan ohjelma tarvitaan suunnitelma kunnianhimoisempaan ohjelmaan jos saisin puhua arvoisat edustajat silloin kun on minun vuoroni kiitos sen lisäksi että turpeenpolton alasajoon ei ole tässä vaiheessa suunnitelmaa toki hallitusohjelmassa on kirjaus mutta se kirjaus ei vaadi lisätoimia toivoisinkin nyt että vaikka ilmastoministeri ei täällä valitettavasti ole paikalla niin saisimme nyt vastauksen siihen aikooko hallitus ensi vuonna puuttua energiaverotusta katsoessaan myös turpeen verotukeen edes jollain tavoin

budjetissa on monia erittäin hyviä asioita tämä budjetti vahvistaa luonnon monimuotoisuutta metson rahoitusta lisätään se on hyvä asia vapaaehtoisuuteen kannustetaan metsähallituksen korjausvelan pienentäminen ja luontomatkailun edistäminen hyviä asioita kunnostetaan myöskin kansallispuistoja ja retkeilyalueiden reitistöjä mutta sitten kun puhutaan nimenomaan ilmastonmuutoksesta aivan kuten edustaja hoskonen jo omassa puheenvuorossaan toi esille niin kyllä rakentamisessa puurakentamisen edistäminen on ilmastoteko jos myöskin silloin kun otetaan rakennuksiin uusiutuvaa polttoainetta ja käytetään energiaa lämmitykseen ja niin poispäin se on tosi ilmastoteko se asia ja aivan kuten edustaja hoskonen sanoi nyt tätä laajennetaan mal sopimuksia itse toivon että mal sopimusten tyyppisiä sopimuksia laajennetaan koko suomeen sillä kyllä koko suomessa tarvitaan rakennuksia ja rakentamista se työllistää myöskin koko suomessa ihmisiä hyvä asia on myöskin tässä budjetissa että korjausrakentamiseen panostetaan ja saadaan myöskin tukea sinne suunnitteluun

arvoisa puhemies ilmastotoimet parantavat suomalaisten arkea ja tukevat myös yritysten muutosta toimintaympäristön ollessa kovassa muutoksessa tässäkin kohdassa on helppo johtaa yhteen niin ilmastotoimia kuin myös työllisyyttä ja jälleen se todistaa sen hienouden mikä tässäkin budjetissa ja tässä hallitusohjelmassa on että tullaan yli hallintoalojen keskustelemaan keskenään ja löydetään niitä eri toimia eri toimialoille niin että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa myöskin näihin ilmastotoimiin

niille jotka eivät vielä tiedä ministeri mikkonen on eun puheenjohtajamaan ministerin ominaisuudessa kansainvälisessä ilmastokokouksessa mielestäni se on tärkeä tehtävä mutta niin kuin tässä moni kollega on jo todennut tämä budjetti sisältää historiallisen lisärahoituksen luonnonsuojeluun mikä on erittäin jyrkkä ero verrattuna edelliseen hallitukseen joka leikkasi nimenomaan luonnonsuojelun rahoitusta suhteellisesti enemmän kuin mitään muuta budjettikohtaa

ja soiden ennallistaminen joka palvelee sekä luonnon monimuotoisuutta että ilmastonmuutoksen hillintää toinen on edustaja hoskosen mainitsema biokaasu joka vähentää tarvetta raivata uusia turvepohjaisia peltoja lannan levitykseen

arvoisa rouva puhemies kiitoksia että ministeri on paikalla vaikkakin toki olisimme olleet paljon tyytyväisempiä siihen että itse salkkua kantava ministeri olisi täällä vastaamassa eduskunnalle koska kuitenkin ministerit toimivat eduskunnan eduskunnan luottamuksen varassa arvoisa rouva puhemies haluaisin nyt kuitenkin kysyä teiltä kun sijaistatte ministeriä joka vastaa ilmastopolitiikasta että olemme tässä salissa ihmetelleet paljon sitä millaista liikennepolitiikkaa tämä hallitus tekee tämä keskeinen kritiikkimme kohdistuu siihen että olemme kuulleet että hallitus on leikkaamassa parafiinisen dieselin verotuen pois siis

jonka päästöt ovat jopa yhdeksänkymmentä prosenttia pienemmät kuin tavallisen fossiilisen dieselin päästöt kysyn teiltä arvoisa ministeri miten mielestänne tämä päätös tukee puhtaan liikenteen ja ja hallituksen ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttamista

arvoisa rouva puhemies todellakin parafiinipolttoaineen lähtökohta on seitsemänkymmentä prosenttia fossiilista eli tämä siihen mutta todellakin tämä on hieno budjetin pohja on satsattu luonnonsuojeluun aivan loistavaa näin ja myös paljon kiertotalouteen cleantechiin kuuluvia asioita toivoisinkin että esimerkiksi sana jäte voitaisiin tässä vaiheessa hukata ja tehdä siitä uusioenergia tai käyttöenergia tai käyttömateriaali ja ottaa uuteen kiertoon meillä on erinomaisia cleantech yrityksiä kysynkin tässä vaiheessa että kun ulkomaille mennään tekemään näitä hyviä töitä muun muassa kiinaan optimoimaan kivihiililaitoksia niin saataisiinko se hiilikädenjälki tänne suomeen toinen asia on kun täällä ehkä maatalouttakin on syytetty turvepelloista tai muista mutta meidän täytyisi ihan oikeasti katsoa suomalaisen ruuan puolesta se kuinka paljon maataloudessa vahvistaa maan ja pellon hiilinieluja ja sitä kautta tuoda myös suomalaisille ja suomalaiselle ruualle lisää arvostusta

arvoisa puhemies edustaja hoskonen käytti hyvän puheenvuoron ja se varulta jo nousi seisomaan edustaja hoskonen käytti hyvän puheenvuoron puurakentamisesta itse tämmöisen puukerrostalon hirveä kannattaja ole mutta minun mielestäni hallitus voisi osoittaa tukea

rakentamaan suomalaisesta hirrestä koska tämä on oman kokemukseni mukaan semmoinen materiaali jolla pystytään rakentamaan semmoisia turvallisia rakennuksia joihin kaikista vähiten tulee mielestäni kosteusongelmia hallitus voisi kiinnittää huomiota ja

suoralla pienellä

rouva puhemies juuri näin aivan erinomainen puheenvuoro puurakentaminen suomessa satoja vuosia olemme rakentaneet talomme puusta mutta betoniaikakausi on vienyt sitten siihen että puurakentaminen on jäänyt unholaan mutta käykääpä katsomassa vaikka kuhmossa uutta koulukeskusta taikka joensuun kiihtelysvaarassa siellä on koulu rakennettu puusta moni moni rakennus nousee tänä päivänä puusta joensuussa on neljätoista kerroksinen kerrostalo joka on rakennettu puusta asukkaat varmaan ovat ovat jo muuttaneet tänne espooseen nousee nyt suomalaisista elementeistä koottava korkea muistaakseni kolmetoista kerroksinen puukerrostalo elikkä meillä osaaminen on jo että meillä betoni olisi ainoa vaihtoehto on vanhanaikainen mutta sitten mitä tulee vielä tähän metsien käyttöön jos me haluamme puusta rakentaa niin meidän on pidettävä huoli siitä että metsät ovat kunnossa katsokaapa mitä saksassa tapahtui kun metsiä ei hoidettu paras

arvoisa rouva puhemies tässä aikaisemmassa keskustelussa nostin jo esiin tämän sierilän kysymyksen ja kemijoki oyn suunnitelmat rakentaa uutta vesivoimalaa suomeen ministeri paatero kunnioitti kysymystä niin paljon että ohitti sen täydellisesti joten kysyn nyt teiltä ministeri ohisalo miten hallitus aikoo yhteensovittaa vesilain uudistamisen ja uuden sierilän voimalaitoksen kemijokeen näettekö tässä mitään ristiriitaa ja miten aiotte asian korjata

arvoisa rouva puhemies täytyy kyllä nyt hieman ihmetellä tätä kokoomuksen suhtautumista kansainväliseen ilmastopolitiikkaan kun täällä paheksutaan suomalaista ilmasto ja ympäristöministeriä siitä että hän on puheenjohtamassa tai emännöimässä tärkeää kansainvälistä ilmastopoliittista kokousta koko eu mandaatilla minusta meidän kaikkien pitäisi olla ylpeitä siitä että meillä on mahdollisuus edistää kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa kansainvälisillä sektoreilla täytyy myös sanoa se että minä muistan sen kun neljä vuotta sitten tänne tuotiin kokoomuksen valtiovarainministerin budjettiesitys ja silloin sai kyllä suomalainen luonto kylmää kyytiä todella kylmää kyytiä miltään sektorilta ei yhdeltäkään hallinnonalalta leikattu niin paljon kuin suomalaisen luonnon suojelusta luulisi ettei niin pienestä sektorista voisi niin paljon leikata mutta kokoomus kyllä siihen tällä hetkellä pistetään tämän hallituksen toimesta historiallinen summa suomalaisen luonnon suojeluun nyt suojellaan niitä metsiä nyt suojellaan niitä vesistöjä nyt suojellaan niitä soita niitä niittyjä suomalaisten lasten tämän maan tulevien sukupolvien nautittavaksi koska se on se mitä tässä tilanteessa pitää tehdä ja se on oikein

arvoisa puhemies ympäristöministeriön pääluokassa on monia hyviä asioita niin kuin tämä moneen kertaan mainittu sadan miljoonan euron lisäys luonnonsuojeluun mistä puolet on pysyvää rahoitusta erikseen kiitos esimerkiksi vaelluskalojen osalta pienestä kuuden miljoonan lisäyksestä millä saadaan kyllä paljon hyvää aikaan mutta haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä kahta yksityiskohtaa ensimmäinen koskee soidensuojeluohjelmaa joka täällä jo nousi esille olen ymmärtänyt ympäristöministerin vastauksesta kirjalliseen kysymykseeni että tämä soidensuojeluohjelma aiotaan toteuttaa vapaaehtoisuuden pohjalta onko todellakin näin tämä on selkeä suunnanmuutos vihreiden aikaisempiin näkemyksiin haluaisin vielä varmistaa myös sen millä tavalla tämän hallituksen tavoitteisiin sopii se että tässä tilanteessa ympäristöjärjestöiltä leikataan kaksisataatuhatta
ministerille vastauspuheenvuoro kolme minuuttia olkaa hyvä

hiilinielujen vahvistamisesta erittäin hyvä huomio sitä työtä täytyy tehdä ihan kaikkialla missä pystytään metsät pellot suot sitä työtä on toisaalta tehtävä myös esimerkiksi tutkimuksen saralla että tiedetään mistä parhaalla tavalla saadaan hiilinieluja kasvatettua ja ja se on yhteinen tavoite siinä missä päästövähennystavoitteet myös nämä molemmat toimet ovat keskeisessä roolissa

kiitos rouva puhemies tosiaan tämä yhden konsonantin ero allekirjoittaneen ja edustaja hoskosen välillä joskus hämmentää mutta tosiaan ensinnäkin tähän kokoomuksen liikennepolitiikkaan minun mielestäni on hupaisaa kuinka te nostatte tätä parafiinisen dieselin veroedun poistamista koska teidän omassa ohjelmassanne oli autoveron poistaminen kokonaan olisi ollut merkittävä tulonsiirto kaikista varakkaimmille kaikista suurikulutuksisimpien autojen hankkimiseen ellen sanoisi jopa ökyautojen hankkimiseen hyvä että tosiaan nyt tällä linjalla ei olla tosiaan tässä budjettiesityksessä on monia merkittäviä asumisen laatua parantavia esityksiä niin kasvukeskuksissa kuin myös väestöä menettävillä alueilla on oikeudenmukaista että asuminen kehittyy hyvään suuntaan asumisen laatu kehittyy kaikilla suomalaisilla hyvään suuntaan se on vastuullista asuntopolitiikkaa ja juuri sellaista tämä hallitus tekee kiitoksia ministerille asiallisista ja erittäin asiantuntevista kommenteista liittyen näihin aikaisempiinkin kysymyksiin

rouva puhemies pakko on ottaa tuohon kantaa meinaan että yrittääköhän nyt keskustalainen väittää että se on ökyilyä kun ostaa rekan millä rupeaa ajelemaan maantiellä kalustolla vaikka puita metsästä sieltä teidänkin syrjäkyliltä joo mutta joka tapauksessa liittyy

arvoisa puhemies tulkoon se vielä täältäkin selväksi edustaja laaksolle ja multalalle turpeesta luovutaan vaiheittain pitkän siirtymäajan jälkeen niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattu

että ministerille tuuraaja löytyi löytyi joka tapauksessa ja tämä ympäristöministeriön hallinnonalakin käsitellään haluan tuoda esiin sen että että hallituksen asuntopolitiikassa korostuu jatkossa vahvasti vastuullisten julkisten toimijoiden ja julkisen sektorin rooli kestävä kaupunkikehitys ohjelmaa jatketaan ja korjausavustuksiin budjetista ja asuntorahastosta suunnataan yhteensä lähes kolmekymmentä miljoonaa euroa ja vuokra asuntojen talousongelmien ehkäisyyn suunnataan miljoona euroa mitä sitten tulee tähän asunnottomuuden puolittamiseen niin ehkä siitä ministerille

arvoisa rouva puhemies ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii systeemitason muutosta kaikilla hallinnonaloilla hallitus leikkaakin ympäristölle haitallisia tukia ja uudistaa energiaverotusta ensi vuonna tullaan ympäristöministeriön hallinnonalalla käynnistämään mittava energiaremonttien tukeminen kuten ministeri ministeri ohisalo kertoi tämä on tärkeää sillä rakennusten lämmitys muodostaa merkittävän osan rakennetun ympäristön ilmastopäästöistä kahdenkymmenen miljoonan tukea voidaan käyttää energiatehokkuuden parantamiseen ja lämmitystavan muutokseen esimerkiksi öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön lämmön talteenotto aurinkopaneelit ja keräimet ovat hyviä tapoja taloyhtiöille säästää energiaa ja samalla kustannuksia pikaisen laskutoimitukseni perusteella kolmen vuoden aikana sadalla miljoonalla voidaan tukea tukea jopa tuhansien taloyhtiöiden

myös ottamassa uusi vaihde päälle päälle muun muassa korotettujen mal avustusten kautta ja puurakentamisohjelmaa toteuttamalla

arvoisa puhemies jos hallituksen tavoitteena on vähentää päästöjä niin kyllä minä ihmettelen että miksi ihmeessä te leikkaatte tätä parafiinisen dieselin tukea te nostatte tällä uusiutuvan dieselin hintaa jota meillä tuolla itä uudellamaalla tuotetaan yhä harvemmalla suomalaisella on tämän jälkeen varaa valita tämä kestävämpi polttoaine siis kiitos hallituksen ilmastotoimien toiseksi minä haluan kysyä nyt hallituksen kantaa ydinvoimaan ympäristöministeri mikkonen on antanut tästä hämmentäviä lausuntoja tuolla euroopan parlamentissa ja ja kaipaisin tähän nyt hieman täsmennystä peräänkuuluttaisin erityisesti sitä että tuo ydinenergialainsäädäntö saataisiin uudistettua sillä tavalla että suomessa tulevaisuudessa saataisiin hyödynnettyä tällä hetkellä valmisteilla ja kehitteillä olevia pienreaktoreita joilla pystytään todennäköisesti merkittävästi vähentämään muun muassa kaukolämmöntuotannon päästöjä jotka ovat suomessa erityinen ongelma

puhemies energiantuotannosta sen verran vielä että kun puhutaan turpeen käytöstä niin pitää muistaa muurattiin peruskiveä ilomantsissa teknisen hiilen tehtaan tehtaan työmaalla ja

valmistuva tekninen hiili josta hiilikuitua ja ja muita muita tuotteita tehdään korvaa nimenomaan kivihiiltä maailmanmarkkinoilla ja kysyntä on on aivan valtavaa samoin kasvualustojen joita suomesta viedään eurooppaan kasvihuoneviljelmille kysyntä on räjähtänyt käsiin valtava vienti on menossa monia

se on niin tyylikästä ja seksikästä mutta se ei toimi käytännössä anteeksi vaan arvoisat edustajakollegat

kuka täällä puhuu pehmoisia koska me emme ole missään vaiheessa väittäneet että olisimme halunneet kieltää turpeen edustaja edustaja hoskonen kielsimme kyllä kivihiilen viime kaudella yhdessä teidän kanssanne ja edelleen mielestämme se on ihan hyvä päätös edelleen kuitenkin toistan sen että kun ilmastotoimia tehdään niiden tehokkuutta ei voi mitata niihin käytetyllä rahalla niiden tehokkuutta mitataan yhdessä vähentyneillä päästöillä ja vahvistuneilla hiilinieluilla kysynkin kuinka paljon päästöt nyt vähenevät kun parafiinisen dieselin

poistetaan sitten toinen kysymys kansallispuistoverkostosta äärimmäisen hyvä asia että luonnonsuojeluun tulee se sata miljoonaa meillä on kansallispuistoverkoston korjausvelka erittäin mittavalla tasolla ja vaikka meillä on uusia tai kohtuullisen uusia kansallispuistoja niissä on erittäin paljon vielä täysin rakentamatonta infraa ja esimerkiksi sipoonkorven kansallispuisto on edelleen kohtuullisen hajanainen

puhemies asuntopolitiikka meinaa jäädä täällä nyt aivan jalkoihin nyt hieman siihen hallitusohjelmassa linjasimme että asumisen hintaa halutaan alentaa ja tämä hallituksen budjettiesitys on konkreettinen askel siihen suuntaan tärkeimpinä asioina pidän kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon määrän kasvattamista ja ilolla tervehdin myöskin puurakentamisen ja energiaremonttien tukemista ne ovat myös ilmastotekoja

arvoisa

mielenkiinnolla kuunnellut tätä energiakeskustelua turpeeseen liittyvää ja kivihiileen tuolta länsirannikolta kun tulee niin meillä on siellä kivihiilivoimala mikä nyt menee purkuun ja sitten on kristiinankaupungissa toinen ja ne eivät kelpaa

ollaan myymässä ja mahdollinen käyttökohde on kaukoitä niin voisi tämä tehty päätös totaaliluopuminen kivihiilestä jos ne eivät kelpaa edes tehoreserviin vaan puolessavälissä elinkaarta oleva laitos myydään muualle missä se sitten kuitenkin tupruttaa kun meillä se ei kelpaa edes tehoreserviin minä kysyisinkin hallitukselta miten hallitus huomioi huoltovarmuuden energiatuotannossa kun kivihiili ja turvetuotanto ajetaan alas ja miten se sopii työllisyystavoitteisiin kun menetetään jopa kymmeniätuhansia työpaikkoja

ehkäistä ilmastonmuutosta että me haluamme myöskin ympäristöämme parantaa niin kiertotalous on yksi keskeisimmistä tekijöistä siihen kun puhutaan energiasta jätteenpoltosta jätteenkäsittelystä niitten jakeitten uudelleenkäytöstä vaatteiden kierrätyksestä tai materiaalien kierrätyksestä niin kaikkeen tähän liittyen kiertotaloudessa me olemme saavuttaneet paljon jos me haluamme globaalisti ilmastonmuutosta taklata niin tämä on meidän parhaimpia vientivalttejamme viedä sitä osaamista kiertotaloudesta mitä me olemme suomessa kehittäneet muun muassa kiinaan ja muuallepäin aasiaa

arvoisa puhemies viime hallitus ja silloinen valtiovarainministeri orpo laittoivat liikkeelle kestävän kehityksen budjetoinnin joka on herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta on hyvä että uusi hallitus on jatkamassa tätä käytäntöä kestävää kehitystä ja ilmastoasioita voi ja tulee edistää eri hallinnonaloilla ja tähän liittyen kysyisin onko ministerillä mahdollisuus liikkua myöskin oman vastuualueensa ulkopuolelle koska tämä kenttä on kuitenkin rajallinen ilmastotavoitteita pitää viedä eteenpäin monella hallinnonalalla sitten on pakko myöskin kommentoida vielä tätä ministerin läsnäoloa mielestäni sillä on väliä kyse ei ole vain tästä päivästä tälle viikolle on varattu ajat eri ministerien budjettiasioitten käsittelylle tässä salissa ja on pakko kysyä miten tärkeänä hallitus pitää viime viikkoinakin vahvasti puhuttaneita ilmastoasioita kun ympäristö ja ilmastoministeri ei ole ollut paikalla viime viikkoina kyselytunneillakaan opposition haastateltavana ja ilmastokeskustelu on sen myötä kuihtunut ja kyselytunnilla jopa estynyt toimia vaaditaan nyt jotta me emme jätä meidän lapsille ja lapsenlapsille ilmastovelkaa ministerin tulisi pyrkiä olemaan paikalla ja ja sikäli pidän valitettavana että ensin tällekään tilaisuudelle ei ollut järjestetty

arvoisa puhemies täytyy todeta että tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa epäonnistuminen on huomattavasti kalliimpaa ja kohtalokkaampaa kuin mikään muu työpaikkoihin tai talouteen kohdistuva uhka mitä täällä on nostettu esiin siinä tarvitsemme myös kansainvälistä yhteistyötä ja minusta on todella hienoa että ympäristö ja ilmastoministeri mikkonen on juuri parhaillaan käyttämässä koko eun ääntä jotta tätä ilmastonmuutosta saadaan kansainvälisesti globaalisti yhdessä ratkaistua minusta sen kritisoiminen on hieman erikoista on hienoa että kokoomuksen ilmasto ja ympäristöherätyksen saanut siipi sparraa hallitusta entistä nopeampiin ja tehokkaampiin ilmastotoimiin opposition tuki on tähän ehdottomasti tervetullutta koska meitä kaikkia tarvitaan näiden kriisien ratkaisemisessa mutta on kyllä ihan hyvä että hallituksen ilmastotavoitteet eivät nojaa yksinomaan opposition neuvojen varaan kun yhdet kokoomuksen edustajat puhuvat kauniisti ympäristöstä toiset tuntuvat

ajoneuvoveron poistaminen olisi jotenkin tulonsiirtoa tai se kolisisi jollain tavalla hyvätuloisempien laariin kysehän on autokannan uudistamisesta hyvin radikaalilla tavalla jolla saavutettaisiin merkittävää parannusta liikenneturvallisuuteen ja liikenteen päästöihin eikö siinä käy sillä tavalla että ajoneuvoveron poistamisen kautta myös pienituloisilla olisi mahdollisuus uudempiin autoihin suomessahan on pohjoismaiden vanhimmat autot ja suomesta on ikävä kyllä tullut tämmöinen ruotsalaisten dieselautojen hautausmaa jos ajatellaan sähköautot ovat siellä verovapaita niillä saa ajaa jopa bussikaistoja pitkin ja myös pienempituloiset ajavat siellä tesloilla joihin täällä suomessa aika harvalla on mahdollisuus jos me haluamme leikata merkittävästi liikenteen päästöjä niin pitäisikö tämän paljon viljellyn poliittisen muutoksen lisäksi myös kokeilla tämmöistä ajattelun muutosta

tähän en ole saanut vieläkään vastausta en kummaltakaan ministeriltä ja ihmettelen miksi tällaista kiemurtelua tämän asian ympärillä harrastetaan hallitus on itse luvannut avata vesilain ja puuttua tähän kysymykseen ja toivon että se tehdään pikaisella aikataululla siten että sierilää ei tulla rakentamaan tulen nostamaan tämän asian monta kertaa esille koska olen täällä puhelahjan omistava omistava ihminen toisin kuin vaelluskalat jotka eivät voi olla itse itseään täällä puolustamassa ja jotka ovat nyt jäämässä rahanahneen myrkynvihreän vesivoiman alle

arvoisa rouva puhemies minä haluan puolustaa suomalaisia ihmisiä ja kun puhutaan asuntorakentamisesta ja asumisesta niin jokainen ihminen tarvitsee asunnon joko omistusasunnon vuokra asunnon tai jonkin muun mihin itse illalla voi käydä nukkumaan siksi on erittäin hyvä että asunnottomuus halutaan puolittaa se on tärkeä asia myöskin on tärkeää se että hissi ja esteettömyysavustuksia on hyvää myöskin se että sisäilmaongelmiin puututaan nyt todellakin korjaus ja kuntotutkimuksiin annetaan lisää rahaa myöskin on tärkeää että sisäilmaongelmaisten asiat selvitetään jo sellaisten ihmisten ongelmat jotka ovat sairastuneet nyt hallitus myöskin kiinnittää tähän asiaan huomiota minusta se on tärkeää myöskin se että erityisryhmien asumisen investointiavustus on yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa vuodessa on tärkeää jokainen ihminen tarvitsee asunnon

arvoisa puhemies me voimme tässä salissa olla eri mieltä poliittisista toimenpiteistä mutta on ilo huomata jo tässä vaiheessa keskustelua koska koska tämä pian loppuu että tämä ympäristöministeriön hallinnonala käsiteltiin tässä budjettikäsittelyssä niin että kukaan ei huutanut täällä salissa että

ei tarvitse tehdä tai että suomalainen savupiippu on ekoteko haluan kiittää siitä kaikkia kollegoita koska aika alkaa olla vähissä me olemme tänään aiemmin puhuneet paljon työllisyysasteesta ja niistä keinoista joilla me pystymme luomaan yhdessä yli oppositio ja hallitustaipaleen uusia työpaikkoja ja nostamaan työllisyysastetta ilmastotoimet ovat myös osa elinkeinopolitiikkaa jolla vaikutetaan suomalaisten yritysten menestykseen ja kykyyn uusiutua tässä maassa tästä esimerkkeinä biokaasuohjelma ja tuet sekä muun muassa kiertotalouden investointituki nämä ovat muun muassa sellaisia askeleita joita uskon että myös oppositio pystyy tässä talossa jatkokäsittelyissä kannattamaan

valiokunnan puolesta kiittää ministeri ohisaloa ansiokkaasta esiintymisestä ministeri mikkosen tuuraajana ja mitä tulee ministeri mikkosen puheenjohtajamaan ympäristöministerinä niin on aivan oikein että hän on mennyt sinne ajatelkaapa mikä meteli tässä salissa olisi jos ministeri ei hoitaisi tämmöistä kunniakasta tehtävää kuin euroopan unionin puheenjohtajamaan ministeritehtävä sellainen tehtävä sattuu suomalaisen ministerin eteen niin harvoin että meidän pitää edustaa tämä ylpeänä katsoa että meidän oma ministerimme hoitaa sen tehtävän siellä se on aivan oikein ihmettelen opposition puheita olisi varmaan meteli melkoinen jos ministeri mikkonen ei sinne olisi mennyt että kannattaa pikkusen miettiä ennen kuin jotain sanoo sitten toinen asia vielä energiapolitiikasta kyllä me voimme aina jotakin lakkauttaa tai poistaa tai vähentää tai muuta mutta ajatelkaa nyt nyt siellä on kaksi miljoonaa ihmistä joiden koti lämpiää puun ja turpeen seoksella senkö me ajamme tästä maasta alas ja sitten annamme näiden kotien kotien kylmetä ja kustannusten nousta pitää olla järki päässä kun jotain maailman helpoin asia on lopettaa vähentää tai tuhota mutta rakentaminen ja parantaminen se se se konsti on

arvoisa rouva puhemies kuulimme tässä yhden uutisen ihan keskustelun alkupuolella uutinen oli se että suomeen perustetaan yksi uusi kansallispuisto hallitusohjelmasta se ei käynyt ilmi mutta nyt se kävi ilmi että laajennetaan ja yksi uusi perustetaan se on hieno uutinen ja tässä parin viime vaalikauden aikana on ainakin kolme kansallispuistoa perustettu viime vaalikaudella käytiin keskustelua hossan ja porkkalan välillä ja suurempi kannatus oli hossalla paikallinen hyväksyttävyys yrittäjät kunta kaikki olivat sen takana ja kävijämäärät ovat nousseet suuresti ympäristöministeri niinistön aikana pari vaalikautta sitten tehtiin laaja selvitys siitä mitkä voisivat olla uusia kansallispuistoja ja ja siellä nousi esille esimerkiksi suurtuntureiden alue kilpisjärven alueella ministeriltä mielellään kuulisin miten näette sen entä miten esimerkiksi ympäristövaliokunnan ympäristömies hoskonen näkee tämän vaihtoehdon

vestman kysyi että eikö hallituksen tavoite ole vähentää päästöjä muistuttaisin että tässä hallitusohjelmassa on todella kunnianhimoinen

jota lähdetään tekemään ja sitä kautta edistämään biokaasua myös esimerkiksi liikenteessä samoin nostaisin esille sen ja kiittäisin hallitusta siitä että täällä on hyvin merkittävä kiertotalousohjelma investointiohjelma kaksikymmentäviisi miljoonaa vielä isoine rahoineenkin nostettu tähän hallitusohjelman ihan kärkeen toivoisin että näitä osattaisiin myös arvostaa erityisesti näiden päästöjen vähentämisen kannalta arvoisa ministeri ohisalo nostitte puheenvuorossanne esiin nämä mal sopimukset ja niiden edistämiset nyt myös lahteen jyväskylään ja kuopioon toivon että avaatte vielä tätä prosessia että miten tämä etenee nyt näiden mal sopimusten osalta näiden kaupunkien osalta pidän tätä lisäystä erityisen tarpeellisena ja myös näin

arvoisa puhemies siis kysymys on siitä että kaikista hallituksen käytössä olevista mahdollisista ilmastotoimista tämä hallitus on valinnut sen joka kirpaisee kaikkein pahiten suomalaisia eli polttoaineveron korotukset ja joka on kaikkein tehottomin tämä ei tule vaikuttamaan liikenteen päästöihin sillä tavalla kuin te tätä perustelette kaiken kukkuraksi te olette vielä kohdistaneet tämän tämän korotuksen polttoaineen energiasisältöön ei edes siihen komponenttiin jolla voisi jollain tavalla edes teoriassa perustella olevan jotain ohjausvaikutusta te ette ole lähteneet alentamaan liikenteen päästöjä kannustavilla keinoilla kuten mahdollistamalla entistä useammalle suomalaiselle vähempipäästöisen uuden auton hankinnan

arvoisa puheenjohtaja edustaja vestmanille tämä polttoaineverokeskustelu on käyty moneen kertaan mutta on totuus että kokoomuksen vaihtoehto olisi ollut huomattavasti kalliimpi yksittäiselle autoilijalle

ovat toden totta voimakasta ympäristöpolitiikkaa ja tässä valossa näkisin mieluusti että jokainen valtakunnan maakuntakeskus ulotettaisiin yhä kiihtyvällä tahdilla sopimukselliseen yhteistyöhön valtion kanssa monilla ja voi sanoa kaikilla maakuntakeskuskaupungeilla on aito tahto tahto tehdä alati kiihtyvää ympäristötyötä johon toivoisin voimakasta ja voimakkaampaa valtion tahtoa kaiken kaikkiaan kaikessa tällaisessa ympäristötyössä on kysymys oikeudenmukaisuudesta ja siitä ymmärryksestä että suomi on kokonaisuus ja alueelliset vaikutukset tulee huomioida ja ymmärtää

arvoisa puhemies haluan nostaa sopimuksiin liittyen myös muun poikkisektoraalisen näkökulman jota tarvitaan ilmastotyössä näitä ilmastotoimia tarvitaan merkittävästi kaikkien sektoreiden lisäksi myös kuntien ilmastotyössä koulutukseen ja julkisissa hankinnoissa suuret kunnat ja kaupungit ovat sitoutuneet kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin neljäkymmentä prosenttia suomalaisista asuu kunnissa jotka tähtäävät hiilineutraaliksi vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tässä on syntynyt positiivinen kilpailu kuntien vastuulla on hyvin konkreettisia päätöksiä kuten maankäyttö ja kaavoitus liikennesuunnittelu ja energiantuotanto tätä kuntien työtä tulee tukea ja vahvistaa myös jatkossa jatketaan tätä positiivista kilvoittelua myös täällä eduskunnassa se kuulostaa ihan hyvältä kansainvälisestä ilmastotyöstä vielä sananen oppositio on useamman kerran vaatinut että ilmastotoimia pitäisi tehdä myös muualla kuin täällä suomessa nyt meidän ministerimme on niitä siellä eun nimissä vaatimassa myös aiemmat poissaolot liittyvät näihin eu

nämä ympäristö ja ilmastoasiat ovat meitä jokaista lähellä ja ja täytyy sanoa näin kalastajana ja metsästäjänä että erityisesti luonto ja sen kunnioittaminen on ollut itselle aina tärkeää ja toivon että voimme tehdä myös tämmöisiä lähiluonto ja lähiympäristötekoja olen jossain määrin huolestuneena seurannut esimerkiksi pääkaupunkimme osalta kuinka meillä dumpataan roskalunta mereen luettu uutisista että toisinaan myös jätevesiä helsingin kaupungin edustalla on valunut tuohon itämereen voimmeko me jotenkin vaikuttaa siihen että meidän pääkaupunkimme näyttäisi esimerkkiä lähiluonto lähiympäristöteoissa että emme aina pohtisi liian kaukaisia tavoitteita vaan tekisimme konkreettisia lähiluontotekoja kuten olemme esimerkiksi tuolla leningradin oblastissa tehneet ja auttaneet venäläisiä veljiä ja siskoja siellä jotta nämä jätevedet on saatu kuriin ja

kiitos arvon puhemies arvon edustajat kiitos hyvästä keskustelusta on juuri niin että ilmastotavoitteet ovat yhteisiä ja niitä pitää meidän ihan kaikilla aloilla edistää edustaja hopsu mainitsi hyvin että kunnilla on tässä aktiivinen ja tärkeä paikkansa ei riitä että valtio toimii kuntien täytyy aktiivisesti toimia myös sierilästä kysymys vastaus on se että hallitus parantaa vaelluskalojen tilaa ja totta kai vesilain uudistuksen yhteydessä otamme tämän asian huomioon asia itsessään on tietysti omistajaohjausministerin tontilla en siihen sen enempää tässä voi mennä edustaja taimelalle asunnottomuudesta hallitus on ottanut tavoitteekseen kuten edellinenkin hallitus puolittaa asunnottomuus tämän hallituskauden aikana ja sen jälkeen seuraavan hallituskauden aikana poistaa suomesta asunnottomuus edelleen yli viisituhatta tässä yhteiskunnassa elää ilman kotia tässä asunto ensin periaatteen edistäminen on aivan keskeistä jatketaan aikaisempien hallitusten toimia lisätään kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja lisätään asumisneuvontaa ei riitä se että on seinät ympärillä jos ollaan eletty kadulla pitkään tarvitaan myös konkreettista tukea ja apua sinne koteihin tässä ovat järjestöt erittäin tärkeässä roolissa mukana

tuen leikkauksen myötä kysymys ydinvoimasta parlamentin kuulemisen tallenteista käy ilmi että ministeri mikkonen ei ole antanut tällaista lausuntoa johon kokoomuksen edustajat viittaavat ministeri on sen sijaan viitannut aikaisempiin hankkeisiin jotka ovat olleet niin hitaita kuten tiedämme tietyt surullisen kuuluisat hankkeet että ne eivät meille riitä tässä ilmastotyössä meillä täytyy olla nopeita ratkaisuja mitä tulee hallituksen

jatkuvasti tehdään ja neuvottelut on käynnissä ylipäätään ajattelen että on tärkeää että tätä keskustelua laajennetaan kuten sanoin myös muualle suomeen vahvemmin edustaja ikonen kysyi siitä kuinka ilmastoministeri voi mennä omien sektorirajojensa ulkopuolelle ajattelen että kun tämä hallitusohjelma on ilmiölähtöinen niin silloin meillä on jokaisella ministerillä vastuumme siitä esimerkkinä sisäministeriössä olen käynnistänyt työn että ensiksi selvitämme sisäministeriön hiilijalanjäljen ja lähdemme sitä sitten erilaisin toimin pienentämään mikkonen koordinoi tätä koko työtä hallituksen ympäristö ja ilmastoministerinä siten että kaikki tekevät varmasti osuutensa on todella siis tunnustettava se että suomessa ollaan vielä siinä tilassa että moni ministeriökään ei tiedä mitkä ne omat hallinnonalan päästöt ovat eli tekemistä on tosi paljon kivihiilestä kysymys yhteiskunta toki sähköistyy vahvasti jatkuvasti ja polttamisen sijaan onkin nyt tehtävä aktiivisesti siirtymää esimerkiksi kohti päästöttömiä lämpöpumppuja hallitusohjelmassa kaukolämpöverkon pumppujen sähköveroluokan alennus on yksi tällainen keino jolla sinne voitaisiin päästä ja edustaja kilvelle kyllä olen aivan samaa mieltä tarvitaan valtavaa ajattelun muutosta meidän pitää rakentaa kokonaiset yhteiskunnat ei vain suomessa vaan globaalisti uusiksi hiilineutraaleiksi hyvinvointivaltioiksi ja painotan näitä kahta sanaa yhdessä koska silloin tulemme pitämään huolen siitä että kukaan ei jää ulkopuolelle eli sosiaaliturvan korotuksin aktiivisin työllisyystoimin koulutuspanostuksin muun muassa näillä keinoilla pidämme ne ihmiset joilla on jo valmiiksi vaikeaa mukana tässä yhteiskunnan muutoksessa ikään kuin jälleenrakentamisen

tosiaan tätä vauhditetaan erityisesti kaupungeissa mal alueille sovelletulla kahdenkymmenen prosentin korotetulla käynnistysavustuksella tämä on yksi keino edustaja kiurulle kiitokset ehdotuksista ja näkemyksistä kansallispuistoihin liittyen välitetään ne ministeri mikkosen pohdittavaksi ja hän sitten linjaa niistä kansallispuistoista aikanaan sitten edustaja köntälle helsinkiläisenä kaupunginvaltuutettuna voin sanoa että tämänkin asian edestä teen töitä siellä sektorilla en tässä kohtaa mene siihen työhön nyt enempää ehkä näillä kysymyksillä ja vastauksilla kiitos

yleiskeskustelun puolelle puhujalistaan

puheenvuorot viisi minuuttia

arvoisa

perheiden hyvinvointia vierailin kesällä täällä eduskuntatalossa alakouluikäisten lasteni kanssa kävimme tuossa lehterillä vierailimme kuppilassa ja valtiosalissa katsoimme näitä kauniita tiloja ja kuljimme käytävää myöten pikkuparlamenttiin kun myöhemmin kysyin lapsiltani mikä heistä oli vierailussamme mukavinta he sanoivat että se kun he saivat mennä potkulaudoilla mennä potkulaudoilla eduskuntatalon ja pikkuparlamentin yhdistävää käytävää sellainen on lapsen mieli lapsi elää tässä hetkessä arvoisa puhemies on äärimmäisen tärkeää että maamme lapset saavat olla lapsia suomi on monin tavoin maailman paras maa lapsille sitä sen pitää olla tulevaisuudessakin hallitus on sitoutunut luomaan perheystävällisempää ja lapsiystävällisempää suomea se näkyy talousarviossa nyt korotetaan pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta ja monilapsisten perheiden lapsilisää lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta parannetaan päivähoidon ryhmäkokoja pienennetään vanhemmille turvataan valinnanvapaus lastensa hoitomuodon suhteen arvoisa puhemies perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja siksi meidän on yhdessä vahvistettava perheiden lasten ja nuorten hyvinvointia kun perheet voivat hyvin siellä on lapsen ja nuoren hyvä olla perheen hyvinvointi heijastuu hyvin laajasti koko yhteiskuntaan päiväkoteihin kouluihin opiskelupaikkoihin työpaikoille kaikkialle annetaan lasten olla lapsia annetaan heille huoleton lapsuus tuetaan perheitä ja vanhempia meidän tehtävämme päättäjinä on parhaamme mukaan mahdollistaa jokaiselle lapselle huoleton ja onnellinen lapsuus tähän valtion talousarvioesitys antaa tärkeitä ja vahvoja suuntaviivoja arvoisa puhemies se mihin punamultahallitus käyttää rahaa talouden liikkumavaraa jota meillä on on arvovalinta verotusta ei kiristetä vaan kevennetään pieni ja keskituloisilta puhe ilman tekoja jää pelkäksi puheeksi siksi hallitus on nyt ryhtynyt rivakasti toimeen ja korjaamaan niitä epäkohtia joita tämän maailman onnellisimmaksi arvioidun kansakunnan turvaverkoissa vielä on parannamme työllisyyttä meille keskustassa on erityisen tärkeää se että me rohkaisemme ihmisiä katsomaan tulevaisuuteen tekemään töitä ja yrittämään me rakennamme hyvinvointia lastemme tulevaisuutta työllisyyden kasvun varaan siksi keskusta pitää ehdottomasti kiinni siitä että hyvä työllisyyspolitiikka jatkuu arvoisa puhemies tämän talousarvioesityksen myötä kaikki ei vielä tule lähellekään valmiiksi mutta suunta on oikea tätä työtä meidän tulee jatkaa yhdessä siihen tarvitaan sekä hallitusta että oppositiota tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia

arvoisa puhemies jatkan puheenvuorossani siitä eilen jäin ennen kuin keskustelun aika päättyi puhuin siis siitä miten kestävä kehitys ja nämä kestävän kehityksen tavoitteet jotka hallitusohjelmassa on isosti kirjattu näkyvät tässä budjetissa jossa tavoitteita tulisi todeksi tehdä sanottakoon kuitenkin ensiksi aikaisempaan keskusteluun viitaten että kokoomuksen ilmastoherätys ei ole mikään nyt oppositiotaipaleen aikana tapahtunut muutos tämän voi todentaa itse kukin esimerkiksi meidän ympäristö ja ilmasto ohjelmastamme joka laadittiin viime kaudella ja jonka mukaista ympäristö ja ilmastopolitiikkaa olemme edistäneet esimerkiksi tämä kivihiilen kielto joka viime kaudella saatiin aikaiseksi on hyvä esimerkki ja myös turpeeseen liittyvät avaukset ovat pohjautuneet tähän viime kaudella tehtyyn ohjelmaan hyvä että täällä salissa on saatu nyt siitä mikä hallituksen näkemys on liittyen turpeen käytön jatkoon on tullut selväksi että hallituksella ei ole aikomuksia puuttua turpeen polttoon turpeen polton verotukeen nimittäin tämä hallitusohjelman kirjaus turpeen polton puolittamisesta kaksituhattakolmekymmentä mennessä tullee tapahtumaan ilman mitään muutoksia tähän erillistukeen mitä turpeen poltolle on olemassa sen ilmasto ja ympäristöhaitoista piittaamatta toinen näkökulma turpeeseen liittyen on se mistä hallitusohjelma ei sano mitään eli turpeen käytön jatkuminen ylipäänsä turpeen käyttö ei hallituksen linjausten perusteella ole vähenemässä päinvastoin turpeelle ollaan kehittämässä uusia käyttötarkoituksia kuten tässä ympäristövaliokunnan puheenjohtajan puheenvuorossa kuultiin turpeen käytön osalta ei liene hallituksen osalta tulossa muutoksia valitettavasti äsken ministeri ohisalo tuuratessaan ministeri mikkosta ei vastannut kumpaankaan esittämääni kysymykseen joten toistan ne nyt jos vaikka jäljellä olevat hallituspuolueen edustajat osaisivat tarkentaa tilannetta

erittäin suurella varauksella nimenomaan tähän vapaaehtoisuuteen soidensuojeluohjelmassa ihmettelen myös sitä että ei ole kommentoitu lainkaan kysymystä liittyen ympäristöjärjestöjen rahoitukseen ottaen huomioon hallituksen varsin kunnianhimoiset tavoitteet liittyen ympäristöön ja ilmastonmuutokseen on on yllättävää että juuri ympäristöjärjestöiltä ollaan leikkaamassa rahoitusta eikö arvoisat hallituspuolueiden edustajat juuri nyt olisi tarve sille osaamiselle ja asiantuntemukselle mitä ympäristöjärjestöistä löytyy

viime kaudella olivat hallituksessa mukana laittamassa suomea kuntoon niin kuin keskustan vaalislogan kuului vaikeiden päätösten kautta suuntaa onnistuttiin kääntämään mutta valitettavasti nyt sitä ollaan kääntämässä takaisinpäin siitä pisteestä mihin vaivalla viime kaudella

eli tämä oli suoraan hallituksen budjetista ja huomautettakoon että toden totta ensi vuoden talousarvioesitys on kaksi miljardia euroa alijäämäinen tämä tarkoittaa siis sitä että otetaan merkittävästi lisää velkaa käännetään velkaantuminen

on totta että osa tätä kokonaisuutta ovat nämä kiky sopimuksen siirrot mutta viime kaudella oli kunnia asia se että hallitus kompensoi ne jotta palkasta jää edelleen enemmän käteen nyt tämä hallitus on päättänyt olla tätä tekemättä eli jatkamatta sitä viime kauden periaatetta ja näin ollen

arvoisa herra puhemies puhun selkokieltä pidän tämän puheenvuoron selkokielestä selkokeskuksen tuoreen arvion mukaan jopa sadallaviidelläkymmenellätuhannella suomalaisella on vaikeuksia ymmärtää tavallista yleiskieltä joukkoon mahtuu esimerkiksi maahanmuuttajia kehitysvammaisia muistisairaita ja nuoria joilla on lukemisen esteitä moni haluaisi tehdä työtä mutta kieli aiheuttaa ongelmia tässä auttaa selkokieli selkokieli on suomea tai ruotsia jota on mukautettu sanastoltaan rakenteiltaan ja sisällöltään yleiskieltä helpommaksi selkokieltä on käytetty suomessa yli kolmekymmentä vuotta mutta nyt sitä käytetään enemmän suomen työllisyys halutaan nostaa seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin ketä selkokieli auttaa työllistymään ja miten kieli aiheuttaa ongelmia työnhaun eri vaiheissa sekä työnhakijalle että työnantajalle työnhakija saattaa miettiä en löydä tietoa avoimesta työpaikasta en ymmärrä työpaikkailmoitusta en osaa täyttää työhakemusta ja sen liitteitä osaan työni mutta en osaa tehdä vakuuttavaa cvtä osaan hoitaa vanhuksia mutta en osaa kirjoittaa hoitosuunnitelmaa työnantaja saattaa miettiä miksi en saa vastauksia työpaikkailmoitukseen kun työnhakija ei osaa kuvata omaa osaamistaan osaako hän mitään monet tekstit ovat liian vaikeita ne kannattaa kirjoittaa selkokielellä arvoisa puhemies ehdotan että otamme selkokielen laajemmin käyttöön kun nostamme maamme työllisyyttä ja toteutamme hallitusohjelmaa ehdotan että järjestämme selkokielen kurssin myös täällä eduskunnassa

arvoisa herra puhemies

opintopaikkaa kärkkyvällä saaralla olisi edes mahdollisuus roopet ja saarat työllistämällä luomme kasvua työtä toimeentuloa ja hyvinvointia koko maahan kaikille suomalaisille vain kasvun kautta saavutamme tavoitteen paremminvointivaltiosta arvoisa puhemies oikeistokonservatiivinen oppositio on kokoomuspuolueen ja perussuomalaisten johdolla haukkunut hallituksen investoivan liikaa mutta mitkä investoinnit ovat opposition mielestä leikattavissa leikkaisiko oppositio uusien poliisien määrästä entäpä huonokuntoinen tiestömme pitäisikö sen antaa rapistua entisestään vai leikataanko koulutukseen panostamisesta koulutuksesta leikkaamiseen ei totisesti ole enää varaa kun edes oppositiossa ei osata historiaa saatikka tunneta eurokriisin syntyä arvoisa puhemies keskusta edistää maamme ja esittää seitsemänkohtaista suomen mallia mallissamme kustannuskilpailukykyä ei murenneta paikallista sopimista edistetään ja kohtaanto ongelmaan puututaan lisäksi osatyökykyisten työllistämistä tuetaan räätälöidyllä tuella edelleen eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuutta helpotetaan ja tarveharkinta poistetaan asteittain koulutukseen tuotekehitykseen ja tutkimukseen panostetaan ja investointien esteitä poistetaan nuorille turvataan työvoimapalveluja ja nuorten työllistymiseen tulee tulosvastuu tämä keskustan malli mahdollistaa investoinnit tulevaisuuteen keskusta katsoo tulevaisuuteen ei menneisyyteen niin kuin oikeistokonservatiivinen oppositio tekee siis tulevaisuuteen ei menneisyyteen arvoisa puhemies suomi on sivistysyhteiskunta maa jossa koulutusta on arvostettu aina todella todella korkealle maa jossa kuka tahansa opiskella vaikka maisteriksi saakka omassa kotimaakunnassaan niin halutessaan keskustan mielestä näin tulee olla myös jatkossa siksi me tiedeministerin johdolla vahvistamme yliopistojen perusrahoitusta neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla ja edelleen keskustan johdolla tiedeministerin johdolla me vahvistamme ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla me turvaamme korkeakoulut jokaisessa maakunnassa koko maassa ja me turvaamme jokaisen suomalaisen mahdollisuuden saada korkeakoulututkinto niin halutessaan keskusta uskoo sivistykseen ja koulutukseen ja me keskustassa uskomme koko suomeen ja kaikkiin suomalaisiin koska keskusta katsoo tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

elämänsä ydintä uuden aluepolitiikan tavoite on antaa ihmisille vapaus ja mahdollisuus valita minne kaikkialle elämänsä rakentaa se perustuu maan eri osien omille vahvuuksille on hienoa että suomi erilaistuu mutta eriarvoistua se ei saa suomea on kehitettävä tasa arvoisesti ja ihmisiä kuunnellen puolustamme ihmisen vapautta valita asuinpaikkansa yhtä lailla syrjäisen soratien päästä kuin tiiviistä kaupunkikeskustasta haluamme kehittää toimivia liikenneyhteyksiä joilla turvataan teollisuuden kaupan tavaroiden ja ihmisten sujuva liikkuminen koko maassa tiet niin syrjäkylille kuin kaupungin keskustaan ovat yhtä lailla kehittämisen arvoisia arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on että jokaisessa maakunnassa on korkeakoulu ja jokainen lapsi ja nuori voi opiskella mahdollisimman lähellä kotiaan

keskusta tukee kaikkia budjettiriihessä sovittuja sovittuja työllisyyttä edistäviä ratkaisuja mutta on päivänselvää että tarvitaan myös paljon lisää päätöksiä keskusta on esittänyt seitsemän konkreettista ehdotusta joilla edistetään työllisyyttä tiivistettyinä ne ovat ei murenneta kustannuskilpailukykyä mikä viime kaudella vaivalla rakennettiin edistetään paikallista sopimista erityisesti lakiin kirjattuja paikallisen sopimisen esteitä on purettava valmistellaan suomen malli missä työntekijä vastaanottaessaan korotetun perusturvan sitoutuu ottamaan työtä vastaan myös oman ammattinsa ja asuinpiirinsä ulkopuolelta tämä on selkeä täsmälääke kohtaanto tuetaan osatyökykyisten työllistämistä räätälöidyllä tuella osatyökykyisten työllisyys on suomessa verrattain matala keskustan eduskuntaryhmä on myös valmis helpottamaan eu ja eta alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman saatavuutta panostetaan koulutukseen tuotekehitykseen ja tutkimukseen ja puretaan investoinnin esteitä nuorten työllistämiseksi tarvitaan oma ohjelma käyttäisin tässä rohkeasti myös yksityisiä työvoimapalveluja siten että toimijalla on myös selkeä tulosvastuu nuorten työllistämisestä

arvoisa herra puhemies

olemassakaan ehkä pohjanmaalla kuitenkin eikös siellä ole sanonta arvoisa puhemies että tehdäänpä mitä tahansa niin priimaa pukkaa mutta sanotaanko että tämä on olemassa olevissa olosuhteissa kohtalaisen hyvä suoritus tärkeää on budjetissa kuitenkin se että pieni ja keskituloisten asemaa helpotetaan olen siitä todella vilpittömän iloinen että pienille eläkeläisille tulee lisää rahaa noin viisikymmentä euroa ja kun viime vaalikaudella sipilän hallituksen aikaan takuueläkettä nostettiin kolme kertaa millä päästiin noin neljäänkymmeneen euroon niin näistä kahdesta summastahan tulee jo lähes sata euroa kannattaa muistaa pienituloisten puolesta se että pienituloinen ei koskaan maksa valtionveroa eläketulostaan vaan hyvin vähäinen määrä menee kuntaveroa elikkä lähes kaikki siitä summasta minkä hän saa nyt lisää hänelle kukkaroon puhtaana tulona mikä varmasti näkyy hänen elämässään kohtalaisen hyvänä positiivisena asiana arvoisa puhemies tuosta energiakeskustelusta sen verran että kun me tässä maassa lämmitämme kotejamme teollisuuslaitoksia tai teemme sähköä tai muuta energiaa lämpöä kaukolämpöä niin siinä kotimaisten raaka aineiden olemassa oleminen on meille aivan henki ja elämä en jaksa ymmärtää tätä keskustelua tämän turpeen ympärillä sitä että minkä tautta sitä hammastetaan joka suunnalta otetaan silmätikuksi vaikka mitään syytä siihen ei ole turpeelle totta kai on laskettu kaikki synnit kyllä minä sen tiedän mutta katsokaapa sitä tilastokeskuksen päästötaulukkoa että miten iso määrä hiilidioksidia syntyy yhden megawatin tuotannosta se on aivan rehellinen mittari koska turpeellehan lasketaan sitten kaikki muut mahdolliset synnit mutta minkä takia ei lasketa vorkutasta venäjältä tulevalle kivihiilelle taikka australiasta taikka yhdysvalloista tai kolumbiasta laivattavalle laivattavalle kivihiilelle tällä hetkellä suomeen kivihiiltä tulee venäjältä vorkutan kaivoksista sitten tulee jonkun verran yhdysvalloista kuulemma ja sitten ilmeisesti keski euroopasta veikkaisin että se tulee puolasta näille ei lasketa mitään muuta lisää se on vain se minkä savupiisin päästä työntää ilmakehään hiilidioksidia elikkä kyllä meidän arvoisa puhemies täytyy olla itsellemme rehellisiä että emme aja itseämme sellaiseen tilanteeseen sellaiseen tilanteeseen että meillä ei ole energiasta huoltovarmuutta enää ollenkaan tämän takia meidän on pidettävä huoli siitä että kaikissa olosuhteissa suomi selviää olipa talvi minkälainen tahansa tuontienergian varassa olevana maana olemme aina täällä kuljetusreittien äärimmäisessä nurkassa me olemme sen energian viimeinen saaja tämän takia arvoisa puhemies toivon että eduskunta ottaa vakavasti sen että meidän on pidettävä suomi toimintakykyisenä aina metsät tarjoavat meille aivan ehtymättömän raaka ainevaraston mutta arvoisat edustajakollegat se tarjoaa meille myös ehtymättömän hiilinielun katsokaapa keski euroopan metsiä viime kesältä kymmenien miljoonien mottien metsätuhot valtavilla alueilla minkä takia siihen on kaksi syytä ensimmäinen syy on se että hoitamattomat metsät siellä ovat sairastuneet kun niitä ei ole harvennettu eikä niitä ole hoidettu valtavia hyönteistuhoja ja valtavia sienituhoja ja toinen syy tähän tuhoon on se että vanhat metsät kuolevat pystyyn siellä kun ne ovat menettäneet elämänvoimansa tässä salissa keskustellaan paljon siitä että meillä pitää olla vanhoja metsiä suojeltuja metsiä ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta nämä viimemainitut asiat ovat suurin virhe mitä me voimme tässä asiassa tehdä vanhoja metsiä toki olla pitää mutta jokainen meistä tietää että kun on sataviisikymmentä vuotias kuusikko se kuolee vanhuuttaan pois armottomasti sen korjaa etelä suomessa ihan varmasti maannousemasieni tästä ei vain haluta edes keskustella vaan aina vaan aina on ilmastonmuutoksen torjunnan keinona vanhojen metsien suojelu ja metsien suojelu yleensä mikä on se suurin virhe mitä tehdä voi elävä metsä kasvava metsä on hiilinielu puuvarasto ja se kestää myös sitten kaikki nämä edellä mainitut metsien sairaudet kaikista parhaiten

että annetaan kuva että tällä tämä maailma pelastuu se että johdetaan ihmisiä harhaan ei ole kansanedustajan työlle minusta kunniaksi

ja haluan lopuksi arvoisa puhemies vielä suomalaisesta energiasta sanoa sen verran kun turve on otettu todellakin tikunnokkaan että älkäämme hyvät ihmiset olko norjalaisen raakaöljyn mainosmiehiä tai venäläisen kaasun tai venäläisen öljyn tai venäläisen kivihiilen mainosmiehiä vastustamalla suomalaista energiaa koska sitähän me näillä puheillamme koko ajan teemme kyllä statoil norjassa pystyy öljynsä ja kaasunsa aina myymään se on varmaa eivätkä ne koskaan tunne huonoa omaatuntoa kun laskun lähettävät sinne maahan mihin öljyä vietiin olkaa iloisia että meillä on omia raaka aineita ja muistakaa muistakaa tämä minun puheeni kun ensi tammikuussa on kolmekymmentä astetta pakkasta

arvoisa herra puhemies budjetin ytimessä ja suomalaisen yhteiskunnan ytimessä pitää olla luottamus yrityksillä pitää olla luottamus tulevaisuuteen selkeät näkymät selkeät investointinäkymät niin että raha laitetaan liikkeelle investoidaan ja luodaan työtä tähän maahan tänä aamuna julkistettiin kilpailukykyvertailu joka oli maailmanlaajuinen suomi sijoittui siinä yhdenneksitoista eli oli pitänyt niin sanotusti asemansa tässä vakaana perusteena oli se että suomi on vakaa maa ja suomessa on vakaat instituutiot eli tänne uskalletaan investoida luottamusta tarvitaan myös ihmisille ja sitä me olemme tässä budjetissa halunneet tuoda tarvitaan toimivat terveydenhuoltopalvelut tarvitaan sosiaaliturvaa tarvitaan toimivat lastenhoitopalvelut tarvitaan luottamusta siihen että perhe uskalletaan perustaa tarvitaan koulutuspalveluita ja ja ennen kaikkea työpaikka tämä on se suuri yhtälö joka tulee siitä että meillä on työtä meillä on toimeentuloa meillä yritykset luottavat ja sitä kautta pystytään myöskin ne palvelut meillä järjestämään herra puhemies tämän budjetin sisällä on useita yksityiskohtia joista nostan esiin muutaman ensimmäisenä infran kolmensadan miljoonan euron panostus perusväylänpitoon perustienpitoon on enemmän kuin tarpeen meillä etelä pohjanmaalla ely keskus huuti hätähuudon viime viikolla useita satoja kilometrejä pikitietä uhataan laittaa soratieksi elinkeinoelämä tarvitsee näitä teitä niihin tarvitaan panostuksia kun tätä kolmeasataa miljoonaa euroa jaetaan toivon todella että se menee koko maahan niin että näihin välttämättömiin hankkeisiin löytyy ensi kädessä varat toisena asiana raiteet on hyvä että raiteisiin panostetaan ja ihmisiä kannustetaan kiskojen päälle se on ympäristöystävällinen ja hyvä tapa nopea tapa liikkua paikasta toiseen päärata saa ansaitsemansa huomion monellakin tapaa mutta kiinnitän huomiota myöskin poikittaisyhteyksiin mitä tässä maassa tarvitaan

palvelevat erityisesti harvempaan asuttua maaseutua ja yksi niistä keskeisimmistä on jyväskylän seinäjoen ja tampereen välissä kulkeva poikittaisyhteys eli haapamäen rata siinä junavuorot lisääntyvät ensi vuoden alusta ja tätä kehitystä pitää luonnollisesti jatkaa siellä on useita matkailukohteita sitä tarvitaan pendelöintiin ihmisten liikkuvuuteen ja sitä tarvitaan myöskin tavaraliikenteen kulkemiseen toisena merkittävänä poikittaisyhteytenä on valtatie kahdeksantoista jonka etenemistä pitää edesauttaa tällä vaalikaudella voimakkaasti herra puhemies suomalainen ruoka on vastaus niihin kaikkiin ongelmiin mitä tässä puhuttiin ympäristöpääluokan kohdalla ja mitä on puhuttu monen muun pääluokan kohdalla vastaus ilmastonmuutokseen jos me todella haluamme pureutua ja panostaa siihen että ilmastonmuutos pystytään torjumaan siinä on suomalainen ruoka keskiössä

seitsemän viiva kymmenen miljardin euron hanke nämä ovat keskeisiä meidän kalustomme suorituskyvyn turvaamisen kannalta kuten myös maavoimien hankinnat joita on niin ikään tulossa sen lisäksi kertausharjoituspäivien nostaminen ensi vuodelle mpk uudistuksen toteuttaminen täysimääräisenä ja haluan vielä nostaa myös sisäisen turvallisuuden puolelta esiin sen että poliisien määrää nostetaan tämä on äärimmäisen tärkeää meidän sisäisen turvallisuuden kannalta kiitos

arvoisa herra puhemies tosiaan ilta ehtii ja kellon ympäri täällä keskusteltu tärkeistä asioista valtion ensi vuoden tuloista ja menoista jatkaakseni nyt vielä tätä talouspoliittista suhdannepoliittista keskustelua mitä jo salista poistunut edustaja siren ja muut toivat esille minä ihmettelen ihmettelen tätä kokoomuksen linjaa hallituksen talouspoliittisiin valintoihin itselleni ei ole kyllä käynyt kovin selväksi se mitä kokoomus nyt sitten nyt sitten oikein haluaa ja mitä kokoomus nyt itse sitten oikein aikoisi ensinnäkin nämä hallituksen työllisyystoimenpiteet nyt tehdään monia merkittäviä elvyttäviä toimenpiteitä joilla ehkäistään sitä suhdanteen liian nopeaa taittumista ja näillä toimenpiteillä luodaan työllisyyttä mutta mitä tulee näihin itse työllisyystoimenpiteisiin niin nyt päivän mittaan tässä salissa on viitattu siihen kuinka sipilän hallitus toimi sipilän hallitushan saavutti merkittävän suorastaan historiallisen työllisyyden parantumisen mutta eivät sipilän hallituksen työllisyystoimenpiteet olleet valmiina neljä kuukautta hallituksen työn aloittamisen jälkeen ei vaan kilpailukykysopimuskin hyväksyttiin vasta vuosi hallituksen aloittamisen jälkeen ja monet muut toimenpiteet tulivat vasta sen jälkeen on totta että nämä kotimaista kysyntää ja työllisyyttä siinä suhdannetilanteessa parantaneet veronalennukset toteutettiin heti vaalikauden alussa mutta nämä muut työllisyystoimenpiteet kun te kokoomus koko päivän olette hokeneet sitä että missä rahat niin työllisyystoimenpiteitä valmistellaan hallitus on niihin sitoutunut ja näitä valmistellaan täysin siinä aikataulussa mitä hallitus aloittaessaan päätti kyllä ne sieltä tulevat ja kun näitä valmistellaan kolmikannan kanssa yhteistyössä niin siinä on myös näytön paikka suomalaiselle kolmikantajärjestelmälle että mihinkä se pystyy ja se on ihan oikein että se näytön paikka nyt sitten tälläkin mekanismilla

on kun tässä päivän mittaan on tullut esille myös tämä sopeuttamistarve kokoomuksenkin puheenvuoroissa olisi mielenkiintoista nyt sitten nähdä että jos teidän tavoitteena on valtavat veronalennukset niin millä nämä sitten kokoomus rahoittaisi onko siellä leikkauslistat takataskussa mielenkiintoista nähdä teidän vaihtoehtobudjettinne vielä vielä palaan sitten tähän keskusteluun mitä kävimme ilmastopolitiikasta ja liikenteen päästöistä se jäi hieman hieman tuossa kaivelemaan nyt kun puhuttiin tästä autoveron poistosta tosiaan olen tutustunut kokoomuksen ilmastolinjaukseen se on

jos koko autovero nyt poistettaisiin ensinnäkin tulisi kahdeksansadan miljoonan euron lovi sinne valtionkassaan ja sen lisäksi todennäköisesti kun ihminen ihminen nyt vain tuppaa olemaan semmoinen että se ostaa mieluummin sitten ison auton jos on siihen mahdollisuus näiden suurempien autojen joidenka kulutus ja päästöt ovat automaattisesti myös suurempia niiden niiden hankkiminen ja kysyntä saattaisi kasvaa ja varmasti myöskin kasvaisi eli tärkeätä on että näihin liikenteen päästöihin puututaan ja niihin puututaankin tomerasti edellinen hallitus päätti tästä sekoitevelvoitteesta eli sillä pyritään sitä fossiilisen polttoaineen päästömäärää laskemaan tällä hallituksella on kunnianhimoisin biokaasuohjelma mitä millään hallituksella tähän asti on ollut tämän biokaasuohjelman ja biokaasun tuotantotuen toteuttamiseen on varattu tämän tulevan vuoden talousarvioesitykseenkin rahaa

on myös merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset sillä pystytään liikenteen päästöjä vähentämään ja myöskin sillä tavalla että vanhempiin autoihin pystytään tämä konversio tekemään lisäksi tätä sähköautojen latausinfraa edistetään nyt on semmoinen iloinen tilanne että niin kaasuautojen kuin sähköautojenkin määrä on näihin edellisen hallituksen asettamiin odotuksiin ja ja suhteutettuna kasvanut vielä nopeammin mikä tietysti varmaan on meidän kaikkien mielestä hyvä asia mutta mitä tulee tähän ilmastopolitiikkaan niin merkittäviä merkittäviä edistysaskeleita ollaan ottamassa ja hallitus on äärimmäisen sitoutunut siihen että todella näihin meidän hiilineutraalisuustavoitteisiin päästään

käytti varsin värikästä kieltä puhuessaan oikeisto oppositiosta ikään kuin menneisyytenä ja sitten taas hallituksesta tulevaisuutena no tämä olkoon nyt keskustan näkökulma asiaan toisaalta taas suuresti arvostamani edustaja ovaska sortui mielestäni jopa paniikinomaiseen populismiin väittäessään että kokoomus olisi nimenomaan suurituloisten verotuksen keventämisen asialla tosiasiassa kuten edustaja ovaska myös hyvin tietää me olemme johdonmukaisesti ajaneet tavallisen ahkeran palkansaajan verotuksen keventämistä näin me teimme sipilän hallituksessa jolloin työn verotusta kevennettiin yhdellä pilkku neljällä miljardilla pieni ja keskituloisia palkansaajia painottaen pieni ja keskituloisia palkansaajia painottaen työn verotus on suomessa edelleen hyvin korkeaa ja verotuksen uudistaminen työn verotusta keventämällä ja taas verotuksen painopistettä siirtämällä välilliseen verotukseen on rakennepolitiikkaa joka tukee tavoitetta että lisätuntien tekeminen ja työn vastaanottaminen on kaikissa tilanteissa kannattavaa olemme esittäneet edelleen työn verotuksen keventämistä ja verotulojen keräämistä haittaveroista ja välillisistä veroista edustaja ovaska yhteensä nettona nolla nettona nolla teidän ei tarvitse enää jatkaa puhetta siitä että me haluamme leikata jotta työn verotusta voidaan laskea sillä tämä ei faktisesti pidä paikkaansa arvoisa arvoisa puhemies keskustan kollegat pohtivat ääneen myös mitä menoja me olisimme valmiita sitten perumaan jos nämä hallituksen hyvät esitykset eivät meille kelpaa te kuitenkin ohitatte täysin sen keskeisen asian mistä me olemme olleet huolissamme teidän siis sen että te olette lisäämässä menoja kahdella miljardilla eurolla ilman tietoa pysyvistä tuloista kaikki me tiedämme että menojen lisääminen on on helppoa totta kai se on paljon vaikeampaa onkin tehdä päätöksiä jotka nostavat työllisyyttä ja tuovat pysyvästi menoja joilla taas näitä hyviä asioita voidaan rahoittaa ja kuten aikaisemmin jo eilen totesin valtiovarainministeriö ei ole pystynyt arvioimaan positiivista työllisyysvaikutusta yhdellekään hallituksen esittämälle työllisyystavoitteelle päinvastoin ekonomistien arvioiden mukaan teidän budjettinne tulee vähentämään työllisyyttä jopa kuudellatoistatuhannella hengellä joten arvoisa kollegat teidän tavoitteenne karkaa koko kauemmaksi ja tätä faktaa te ette pääse karkuun keskusta on siis kääntänyt täysin kelkkansa ja lähtenyt sipilän vastuullisen talouspolitiikan jälkeen tukemaan punavihreän hallituksen talouspolitiikkaa ja tulokset tulemme näkemään myöhemmin seuraavina vuosina ennustan että ne eivät ole sellaisia mitä sipilän hallituksen aikana on nähty arvoisa puhemies tässä illalla kun keskustelimme ympäristöpolitiikasta keskustan kollegani aloittivat melkoisen äläkän kun kritisoimme hallitusta sen liikennepolitiikan veroratkaisuista kyllä sen toki ymmärtää että te te olette hermostuneita sillä kyllä tavalliset autoilijat tulevat teitä muistamaan kun nämä korotukset tulevat toimeen ensinnäkin te olette päättäneet kiristää polttoaineverotusta miljoonalla ensi vuonna se tulee näkymään elokuussa bensapumpuilla eikä sillä ole myöskään todellista vaikutusta päästöihin hallitus toteaa itse omassa esityksessään että lyhyellä aikavälillä tämän veronkorotuksen arvioidaan vähentävän dieselkäyttöisten henkilöautojen kulutusta yhdellä pilkku neljällä prosentilla siis yhdellä pilkku neljällä prosentilla ja edelleen autoilijan verotaakka kasvaa toinen ihmetyksen aihe johon me tänään puutuimme myös uudestaan liittyy hallituksen päätökseen poistaa parafiinisen dieselin verotuki yhteensä satakaksikymmentä miljoonaa euroa kun liikenteen päästöjä voidaan vähentää nimenomaan puhtaammilla polttoaineilla ja uudemmalla autokannalla niin tämä päätös todella vie nyt teitä ja suomea väärään suuntaan se rokottaa kaikkein puhtainta dieseliä jonka päästöt ovat jopa yhdeksänkymmentä prosenttia pienemmät kuin mitä fossiilisen dieselin päästöt ovat joten kyllä arvoisa puhemies täytyy kysyä missä on tämän hallituksen logiikka liikenne ja ilmastopolitiikan osalta sillä nämä päätökset eivät ainakaan sitä näytä esiin pyydän hallitukselta yhtä asiaa selvittäkää onko uusiutuva parafiininen diesel mahdollista säilyttää tämän verotuen piirissä vaikkakin fossiilinen parafiininen tultaisiin leikkaamaan verotuen verotuen piiristä pois

herra puhemies maailmantalous on kääntymässä yhä vaikeampaan suuntaan muun muassa kauppasodan myötä euroopan keskuspankki on ajanut itsensä aikamoiseen umpikujaan keinot ovat loppumassa ja käytännössä jo loppuneet rahapolitiikan osalta euhan pyytää että jäsenmaat nyt sitten ottaisivat velkaa ja elvyttäisivät kun mitään muuta ei ole enää tehtävissä no tätähän suomen hallitus näyttää tottelevan velkaa otetaan reippaasti lisää ruotsin uutiset tänään kertoivat että ruotsi on painumassa miinukselle eli talouskasvu on pysähtynyt täysin ja vie suomea mukana kohti alamäkeä joka jo on olemassa muutenkin brexit on laukeamassa kolmen viikon päästä käsiin tämä tilanne on sellainen että pitäisi ottaa huomioon että kun mennään tällä politiikalla niin edessä on verojen kovat korotukset raju velkaantuminen tai menojen reipas leikkaaminen tai nämä kaikki kolme edessä vuoden kahden päästä ehkä ensi syksynä arvoisa puhemies tätä hallitus ei ole kuitenkaan tunnustanut vaan ajaa kuin kaikki olisi hyvin herra puhemies verotus kiristyy tämän budjetin myötä valtaosalla suomalaisista täällä on sanottu että seitsemälläkymmenellä prosentilla kevenee ei pidä paikkaansa polttoaineveron korotus miljoonaa on tietysti oma lukunsa se on järjetön esitys koska se erityisesti maaseudulla iskee ihmisiin vakavasti työllisyyteen asumiseen kaikkeen liikkumiseen kun ihmisillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin oma auto kuntavero on täällä ollut hyvin vähän esillä mutta kuntaliitonkin arvioiden mukaan yli puolet kunnista miettii jo nyt marraskuussa kuntaveron korotuksia ja olen sataprosenttisen varma että kahden seuraavan vuoden aikana kuntavero nousee lähes kaikissa kunnissa helsinkiä ja espoota lukuun ottamatta ja kuntavero niin kuin polttoaineverokin tasavero tulee köyhille niin kuin rikkaille tulee maaseudulla ja maaseudulla vielä vakavampana koska siellä talouden ongelmat ovat vielä syvemmät kuin kuin kasvukeskuksissa eli verotus kiristyy ja valtionvelka kasvaa tällä mennään eteenpäin arvoisa puhemies tästä ilmastopolitiikasta muutama ajatus hallitus taistelee jopa miljardin kahden miljardin panostuksilla nolla pilkku yhden prosentin eli globaalin promillen vastaista taistelua suomalaisten selkänahasta tämä on kyllä aivan käsittämätöntä siellä missä todella ongelmat ovat kiinassa ja muualla ja euroopassa saksassa puolassa ja niin edelleen päästöt kasvavat ja suomen hallitus taistelee promillea vastaan miljardikaupalla kiristämällä autoilua kiristämällä asumista ruuan hintaa normaalin tavallisen ihmisen elämää vaikeuttamalla onko tämä arvoisa edustaja hoskonen onko keskustan linja kiristää ja ajaa ahdinkoon suomalaisia tällaisen promilletaistelun varjolla perussuomalaiset eivät tätä hyväksy vuosi sitten emme allekirjoittaneet sitä utopistista sopimusta jonka kaikki muut tekivät mutta me olemme valmiit tekemään rauhallisesti harkiten kaikki ne järkevät ympäristö ja ilmastopoliittiset toimenpiteet katsomme olevan perusteltuja omalta osaltani käyn läpi mitä olen itse tehnyt viime aikoina ostin puutalon jossa on maalämpö asun siellä ja olen tyytyväinen ostin vähäpäästöisen dieselauton hallitus siitäkin rankaisee nyt mutta ostin kuitenkin ja olen tyytyväinen harkitsen hyvin tarkkaan ajoni en ajele turhaan ostin kaksi polkupyörää vaimolle ja itselleni niitäkin käytän sen mukaan kuin on mahdollista kävelen varsin paljon pyrin kävelemään vielä enemmän jatkossa lajittelen ruokani vein kirpputorille tavaroita kuljen tänne matkat junalla taidan olla ainoa keski suomen kansanedustaja joka kulkee junalla kaikki muut lentävät missä näin tekevät kasviksia syön entistä enemmän lähiruokaa suosin nämä ovat vapaaehtoisia toimenpiteitä näitä meidän pitää suositella eikä rankaista pakolla kansaa niin kuin hallitus tekee aivan vastuuttomasti ja järjettömästi
nyt arvoisat edustajat kello on ylittänyt kaksikymmentäkaksi ja lähdemme kuka pyörällä kuka junalla kuka milläkin vähäksi aikaa elpymään ja asian käsittely tältä osin tänään keskeytetään ja jatketaan huomenna